lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan keskustelu keskeytettiin tiistaina kahdeskymmenes yhdeksättä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelu jatkuu nopeatahtisena etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskustelun jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies värderade talman oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhdeksänsataakuusitoista miljoonaa euroa kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon hallinnonalan määrärahataso on kuusitoista miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna määrärahatason lasku johtuu ennen kaikkea kilpailukykysopimuksen mukaisista kustannusneutraaleista määrärahavähennyksistä oikeusministeriön hallinnonalan virastojen hallinnonalan virastojen kuluvan ja myös ensi vuoden taloudellinen tilanne on hyvä oikeusrekisterikeskusta lukuun ottamatta oikeusrekisterikeskuksen taloudellista tilannetta parannetaan vuoden seitsemäntoista talousarvioesityksessä kahdensadantuhannen euron suuruisella hallinnonalan sisäisellä siirrolla erityisen tyytyväinen olen siitä että kevään julkisen talouden suunnitelmassa päätettiin rikosseuraamuslaitokselle merkittävästä lisämäärärahasta laitoksen toimintakyvyn turvaamiseen ja vankilaverkoston ylläpitoon hallinnonalan virastojen toimintaan vaikuttavat säästöt kasvavat lähivuosina virastojen niin sanotuilla siirtyvillä määrärahoilla joiden taso on hyvä tästäkin haasteesta selvitään tärkeää on jatkaa määrätietoista taloudenhoitoa ja toiminnan tehostamista tavoitteena on että oikeusturva toteutuu käytännössä oikeusturvaa kehitetään toteuttamalla oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa juuri valmistuneen täytäntöönpano ohjelman mukaisesti käräjäoikeuksien on tarkoitus vähentää muodostamalla nykyistä suurempia yksiköitä uudistuksen tavoitteena on luoda edellytykset lainkäytön laadun parantamiselle ja hyödyntää tuomarien osaamista aiempaa monipuolisemmin sekä parantaa tuomioistuinten toiminnan tehokkuutta rakenneuudistuksessa pidentyvien etäisyyksien haittoja vähennetään lisäämällä sähköisiä asiointimahdollisuuksia ja paikasta riippumattomia työskentelytapoja riidattomat velkomusasiat ja eräät muut siviilioikeudelliset asiat on tarkoitus keskittää muutamaan käräjäoikeuteen mitä koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa keväällä kaksituhattaseitsemäntoista oikeusaputoimistojen rakennetta uudistetaan lokakuussa voimaan tulevalla uudistuksella jonka vaikutukset näkyvät vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista lukien tavoitteena on keventää ja selkeyttää hallintoa jotta voimavaroja voidaan jatkossa kohdentaa nykyistä enemmän asiakastyöhön kuudesta oikeusapupiiristä muodostetaan kuusi virastoa uudistuksessa ei ole tarkoitus tehdä muutoksia toimipaikkoihin ulosottoon liittyviä työllistymisen kannustinloukkuja puretaan

muutoksien valmistelu käynnistetään tämän syksyn kuluessa oikeusministeriön hallinnonalalla on käynnissä viisi laajaa toimintojen uudistamishanketta ictn avulla hankkeiden kokonaiskustannukset ovat yli sata miljoonaa euroa josta lisärahoituksella katetaan noin kuusikymmentä prosenttia ict hankkeiden tarkoitus on tehostaa tuomioistuinten syyttäjälaitoksen ulosottolaitoksen ja rikosseuraamuslaitoksen toimintaa vuodelle seitsemäntoista ehdotetaan tietojärjestelmien kehittämiseen seitsemäntoista miljoonaa euroa tämän lisäksi ehdotetaan kolme miljoonaa euroa yleisten tuomioistuinten istuntosalien varustamiseksi aineistojen sähköisen käsittelyn edellyttämällä laitteistolla eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykseen sisältyneet ehdotukset laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi muutokset tulivat voimaan ensimmäisenä päivänä syyskuuta kaksituhattakuusitoista jatkossa oikeudellisena avustajana hallintoasian käsittelyssä on pääasiassa oikeusaputoimiston julkinen oikeusavustaja oikeusapulain nojalla mikä merkitsee painopisteen siirtymistä turvapaikka asioissa nykyistä enemmän yksityisestä oikeusavusta julkiseen oikeusapuun

periaatteena on että rikoksentekijä ei ole velvoitettu maksamaan kahteen kertaan rikoksesta saamaansa hyötyä vuonna seitsemäntoista valmistellaan syyttäjänlaitoksen organisaatiouudistusta toiminnallisista lähtökohdista siten että uusi organisaatio voi aloittaa vuoden kahdeksantoista alusta rikosseuraamuslaitoksen toimintaa kehitetään nykyisessä vankilaverkostossa toimintakyvyn turvaamiseksi rikosseuraamuslaitokselle ehdotetaan kolmen pilkku seitsemän miljoonan euron määrärahalisäystä hämeenlinnan naisvankilan keravan avovankilan ja jyväskylän uudisrakennuksen rakentaminen alkavat vuoden seitsemäntoista aikana kiitos nyt tästä aiheesta mahdollista käydä debattia pyydän ilmoittautumaan siihen

arvoisa puhemies
toimiva oikeuslaitos on kivijalka se on meidän hyvinvoinnin perusta mutta myös meidän kilpailukyvyn perusta ja tuossahan oikeusministeri jo hienosti luetteli näitä uudistuksia mitä on tekeillä ne noudattelevat paljon oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa niin kuin pitääkin täytyy sanoa että oikeusministeriössä on tällä hetkellä näköjään tekemisen meininki uudistuksia tehdään hienoa on etenkin se että rikosprosessia entisestään kevennetään sitähän on jo kevennetty tämmöiset yksinkertaiset asiat voidaan hoitaa paljon kevyemmin ja kun siihen liittää vielä rangaistusvaatimuksen eli sakon käyttöalan laajentamisen niin prosessit kevenevät hyvällä tavalla haluaisin kuitenkin kysyä tästä sakon muuntorangaistusasiasta mikä täällä on mainittu se on lähellä sydäntäni ja lähellä rehellisten kauppiaiden sydäntä millä aikataululla ja mimmoinen prosessi siitä tulee tuleeko siitä kevyt prosessi vai raskas prosessi niin kuin tämä edellinen oli tähän haluaisin vähän lisätietoa

ärade talman

viimeksi eilen pääministeri puhui näistä natsismin ja rasismin seurauksista ja sen laajenemisesta tai voimakkaammasta esiintulosta suomessa ja siitä että hallitus haluaa pyrkiä kaikin keinoin vastustamaan sitä oikeusministeriössä on demokratian edistämisyksikkö sen yhteydessä on myöskin erityisvaltuutettujen

myöskin etno toimii sen yhteydessä budjetista ei kuitenkaan näy että tällä alueella olisi mitään erityispanostuksia hallituksella tuntuu merkilliseltä että tässä tilanteessa ei olla haluttu panostaa näihin samalla esimerkiksi

näyttää tulevan heikennyksiä koska tasa arvovaltuutetun lakkauttaminen tai yhdistäminen yhdenvertaisuusvaltuutettuun mitkä perustelut ovat tällaisten heikennysten takana kun tällä hetkellä nimenomaan pitäisi ihmisoikeuksien seurantaan ja tukemiseen olla enemmän varoja niin kuin pääministeri

viime kaudella panostettiin vahvasti harmaan talouden torjuntaan toimet purivat parhaiten rakennusalan lisäksi kuljetus ja romualoilla ympäristörikosten valvonnassa ja ulosoton erikoisperinnässä esimerkiksi rakennusalan käännetty arvonlisäverojärjestelmä ja tämä veronumero sekä työmaiden kirjalliset henkilöluettelot sekä urakoiden ja työntekijöiden ilmoittaminen verottajalle lisäsivät verotuloja ja kitkivät epätervettä kilpailua nämä satsatut lisäeurot maksoivat itsensä takaisin lisäpanostuksia tarvittaisiin myös nyt syyttäjälaitokseen ulosottoon sekä konkurssivalvontaan kysyisinkin ministeriltä eikö tämä lisärahoitus olisi järkevää koska se vahvistaa rikosvastuun toteutumista ja toisi merkittäviä hyötyjä valtiolle

puhemies oikeusministeriön hallintoala arvioi että työttömien määrän arvioidaan pysyvän korkealla tasolla jatkossakin ja tämä ei meille varmasti ole yllätys mutta lisäksi täällä puhutaan siitä että kotitalouksien velkaantumisaste ja tulottomien kotitalouksien määrä ovat jatkaneet kasvuaan eikä merkittävää muutosta ole nähtävissä lisäksi täällä mainitaan myös se että uusien maksuhäiriömerkintöjen ja luottorekisteriin merkittyjen henkilöiden määrä on pitkään ollut kasvussa tällä hetkellähän meillä on

maksuhäiriömerkintä ja tämä määrä kasvaa koko ajan olen saanut tietooni sen että hyvin paljon nuoret aikuiset ja nuoret saavat maksuhäiriömerkintöjä semmoisista pikkuasioista kuten esimerkiksi kirjaston lainakorvausten maksujen maksamattomuuksista ja sitten näistä liputta matkustamisesta ja terveydenhuollon maksujen laiminlyönneistä elikkä tämmöistä pientä sälää on hyvin monella joista tulee suoraan luottohäiriömerkintä voitaisiinko näitä asioita millään tavalla perata pois ettei tule näitä turhia valtion tekemiä

arvoisa rouva puhemies olisin ministeriltä kysynyt oletteko te huolissanne käräjäoikeusuudistuksesta siitä miten se vaikuttaa kansalaisten oikeusturvan toteutumiseen ja miten saamme sinänsä hyvät tavoitteet sähköisen asioinnin käyttöön ottamiseksi konkretisoitua olisiko mahdollista edelleen säilyttää tietyillä paikkakunnilla istuntopaikka vaikka näitä käräjäoikeuksia vähennetään oletteko pohtineet vielä tätä vaihtoehtoa ja oletteko saaneet riittävän selvityksen edellisen käräjäoikeusverkostouudistuksen vaikutuksista onko tämä karsiminen tuonut niitä tavoiteltuja säästöjä

tässä oikeusministeriön hallinnonalalla on monia isoja uudistuksia ja yksi todella liittyy tähän käräjäoikeusverkostoon nyt näyttää siltä että valtionhallinnon sopeutustoimissa samat seutukaupungit joutuvat useitten eri hallinnonalojen supistustoimien kohteeksi onko nyt arvioitu oikeusministeriön puolella että jos kunnilla on tällaista vastaantulohalukkuutta esimerkiksi käräjäoikeuden istuntopaikkojen osalta tässä viittaan esimerkiksi iisalmeen tai raaheen voitaisiinko jatkaa toimintaa näillä paikkakunnilla ja toinen ikuisuushanke pelson vankilan peruskorjaus vanhasen hallitus kaksituhattakahdeksan päätti kehittää pelson vankilaa ja toteuttaa investoinnit alkaa lähestyä kymmenvuotiskausi tuleeko ministeri lindströmistä ministeri joka saattaa tämän pitkän nyt on käynyt niin että että terveysviranomaiset ovat edellyttäneet että puretaan nämä vanhat osastot ja pelsoa uhkaa alasajokierre mutta teillä on mahdollisuus arvoisa ministeri nousta sankariksi tuolla pohjoisessa ja yksi investointi kohdistaa myöskin pohjois suomeen pelson vankilan

arvoisa rouva puhemies oikeusministeriön hallinnonalalla tapahtuu nyt paljon uudistuksia ja näyttää hieman siltä että erityisesti näillä ict uudistuksilla pyritään korjaamaan sitä jatkuvaa henkilöstöresurssipulaa tällä hetkellä esimerkiksi syyttäjälaitoksessa pohditaan sitä että resurssit ovat jo niin vaatimattomat tällä hetkellä ja vielä lisää resursseista viedään seuraavan kahden vuoden aikana kolmekymmentä miljoonaa euroa ja he aivan oikeutetusti kysyvät ja nyt olisi poliitikkojen aika sitten kertoa mitä asioita jätämme hoitamatta

miten kansalaisten oikeusturva voi toteutua

hallinnonalalla on todella menossa koko joukko tärkeitä ja merkittäviä uudistuksia ja on hyvä että esimerkiksi tähän tietojärjestelmien uudistamiseen panostetaan nyt lisäresursseja samoin kuin istuntosalien varusteluun ja siihen että ne saadaan sähköisesti toimiviksi meneillään on merkittävä merkittävä prosessi turvapaikanhakijoiden osalta ja ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja perheenyhdistämistä koskeviin asioihin ehdotetaan tässä budjetissa yhdeksäntoista miljoonaa euroa hallinto oikeuksiin ja oikeusapuun kohdennettuna olisin kysynyt miten tätä tilannetta seurataan ja onko tarkoitus arvioida tässä matkan varrella tämän riittävyyttä tarkoitushan kuitenkin on että turvapaikkahakemuksista tehtävät valitukset

arvoisa puhemies kiitos ministerille alustuksesta haluaisin myös todeta huoleni tässä edelleen että ihmettelen miten yksi mies yksi ministeri voi hoitaa niin työministerin kuin oikeusministerin tehtävää sellaista yli ihmistä en itsekään keksisi enkä usko että robotisaatio tätäkään ongelmaa ratkaisee mutta sitten lainsäädäntöön ja sen laatuun me olemme perustuslakivaliokunnassa liian useaan otteeseen huomanneet sen tosiasian että lainsäädännön valmistelu ja sen laatu ei ole sillä tasolla kuin sen oikeusvaltiossa tulisi olla kyse ei siis ole yksittäistäistapauksesta vaan siitä että se on toistuvaa miten te arvoisa ministeri aiotte laittaa tämän asian kuntoon
lindström kolme minuuttia

arvoisa puhemies aloitan edustaja tolvasen kysymyksestä liittyen tähän sakon muuntorangaistukseen ja aikatauluun ja siihen mitä sillä nyt sitten haetaan kun eduskunta on aikanaan lausumassaan edellyttänyt että hallitus selvittää viipymättä tätä mahdollisuutta yksinkertaistaa ja keventää sakon muuntorangaistusmenettelyä tämä on tietenkin se ohje minkä pohjalta me toimimme ja sitä selvitetään tämän lausuman mukaisesti ja tavoite on antaa siitä vielä tämän vuoden aikana hallituksen esitys tänne eduskuntaan sitten myöhemmin selvitetään vielä erikseen se muuntorangaistuksen täytäntöönpanon aloittamistehtävien ulosotolta rikosseuraamuslaitokselle tässä tässä tähän tähän vastausta edustaja biaudet puhui rasismista etnosta valtuutetuista jos näistä valtuutetuista lähtisi liikkeelle niin tasa arvo ja kun näitä keskusteluja on käyty ja heidänkin lausuntonsa saatu ainakin minulla on se käsitys että heillä itsellään ei ole vastustusta näitten tehtävien

kyllä olen tästä tietoinen kysymys kuuluu vain siis siinä kun itse olen tutustunut sekä tasa arvovaltuutetun että yhdenvertaisuusvaltuutetun toimenkuvaan ja tehtäviin että siellä on minun mielestäni hyvin paljon sellaisia asioita jotka menevät päällekkäin joissa tehdään samoja asioita vaikka toki siellä on erojakin sen takia on ihan paikallaan katsoa myös näitten tehtävien yhdistämistä mitään päätöstä asiassa ei ole tehty kun me tiedämme että tässä tässä tulee henkilövaihdoksia joka tapauksessa tapahtui niin tai näin niin kyllä tätä asiaa on on syytä syytä selvittää tästä nyt ei ole hallituksenkaan sisällä vielä samanmielisyyttä miten tämän asian kanssa edetään mitä nyt sitten tulee tähän keskusteluun näistä näistä resursseista liittyen etnoon ja niin edelleen kyllä kun demokratiapalvelut ja nämä kaikki kuuluvat sinne totta kai otamme nämä asiat vakavasti ja niillä resursseilla mitä meillä on mielestäni on kannettu kyllä hyvin sitä vastuuta tästäkin kysymyksestä edustaja ojala niemelä harmaan talouden panostuksista kyseli koska aika juoksee pyrin siihen vastaamaan tarkemmin seuraavassa puheenvuorossani vastaan siihen joka tapauksessa mutta pelson vankilaan haluaisin tässä yhteydessä ottaa ottaa kantaa kun joku sanoi että historiankirjoihin tästä pitäisi päästä me tiedämme että että siellä on jouduttu ottamaan pois käytöstä seitsemänkymmentäkaksi vankipaikkaa näitten vakavien sisäilmaongelmien vuoksi ja meillä on nyt rikosseuraamuslaitoksessa ryhdytty toimenpiteisiin näitten korvaavien vankipaikkojen rakentamiseksi pelsolle neuvottelut senaatti kiinteistöjen kanssa ovat käynnissä ja sitä hanketta kiirehditään se mitä sitten jatkossa tapahtuu on varmaan sitten sitten myös tulevaisuutta mutta tässä vaiheessa nämä nämä korvaavat tilat on tarkoitus rakentaa eli pelsolla on siinä mielessä tulevaisuutta
sitten jatketaan

rouva puhemies lisärahoitus harmaan talouden torjuntaan syyttäjälaitokselle ulosottoviranomaisille konkurssivalvontaan tullille sekä työsuojeluviranomaisille vahvistaisi rikosvastuun toteutumista talousrikosasioissa se toisi merkittäviä lisätuloja konfiskoitavan rikoshyödyn muodossa näin se todennäköisesti maksaisi myös itsensä sijoituksena valtiolle takaisin tämän vuoksi sdp esittää tällaista lisärahoitusta talousarvioon harmaan talouden tehokas torjuminen on korostetun tärkeää näemme hallituksen esityksestä lähetettyjen työntekijöiden kohdalla tämän vaatimattoman korvaussumman kohdalla selkeää haluttomuutta

ja sen myötä harmaan talouden

rouva puhemies suomea pidetään luotettavana oikeudenmukaisena ja turvallisena oikeusvaltiona mikäli haluamme suomen myös tällaisena pysyvän niin oikeusministeriön määrärahojen ja toimintaympäristön sekä resurssien on oltava riittävällä tasolla suomalaisten oikeusturvan on toteuduttava myös tulevaisuudessa kuten täällä on jo todettu tällä budjettiesityksellä oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen vuosille kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattakaksikymmentäviisi laaditun oikeudenhoidon uudistamisohjelman linjausten pohjalta itse olen tyytyväinen siihen että nyt nyt olemassa olevaa vankilaverkostoa kehitetään nimenomaan nykyisessä verkostossa ja pitäydytään pois siitä aikaisemmasta poukkoilevasta linjasta toivon että tämä linja jatkuu ja myöskin pelson vankila saa sen pysyvän aseman myös tulevaisuudessa

kiitän ministeriä esittelystä olisin muutamia asioita kysynyt ja kommentoinut meillä ovat laillisuusvalvojat myös olleet huolissaan siitä että tuomioistuimien resurssit ovat riittävät meidän oikeusturvan ja tehokkaan oikeudenkäynnin kannalta täällä on esitetty näitten riidattomien velkomisasioiden ja tiettyjen siviilioikeudellisten asioiden keskittämistä ja olisin ehkä kysynyt mitä näillä siviilioikeudellisilla asioilla tarkoitetaan tarkemmin tämä on ihan hieno asia onko mietitty sitä että niitä saatettaisiin siirtää jopa sitten muihinkin viranomaisiin joissa voisi löytyä löytyä resursseja esimerkiksi maistraattejahan on joskus mietitty näitten riidattomien avioerojen ratkaisijaksi olenko ymmärtänyt oikein että vaikka oikeusaputoimistoverkostoa ollaan keskittämässä niin toimipisteitä ei vähennetä elikkä avustajien saatavuus varmistetaan koko maassa vielä pikaisesti mitä kuuluu vakuutusoikeusuudistukselle siitä tulee kansalaisilta tosi paljon kysymyksiä

arvoisa puhemies haluan nostaa saman asian esiin jonka edustaja ojala niemelä ja edustaja kymäläinen täällä jo esittivät eli kyse on harmaan talouden torjunnan rahoituksesta tämä on yksi niistä kohdista mistä valtiolle on mahdollista myös saada näinä vaikeina aikoina lisätuloja sen takia sosialidemokraatit ovat kantaneet huolta harmaan talouden torjunnan määrärahoista olemme niitä esittäneet lisättäväksi

rouva puhemies esittäisin oikeusministeri lindströmille kaksi kysymystä jotka molemmat liittyvät nettimaailmaan toinen on tämä hanke tietojärjestelmien kehittämiseksi jota olette käynnistelemässä ja joka saa ensi vuonna lisärahoitusta kysyisin oletteko huomioineet tässä hankkeessa sen että hanke todellakin toteutuu hyvin niin että emme joudu esimerkiksi toimittajaloukkuun toisaalta oletteko harkinneet esimerkiksi avoimen lähdekoodin mahdollisuuksia osana tätä hanketta toinen kysymys liittyy nettiäänestyksiin joista valtioneuvoston demokratiapoliittisessa selonteossa esitetään kokeilua ja myöskin oikeusministeriön nettiäänestystyöryhmä vuonna kaksituhattaviisitoista on päätynyt siihen että ongelmistaan huolimatta nettiäänestystä kannattaisi kokeilla esimerkiksi kunnallisissa neuvoa antavissa äänestyksissä kysyisin onko tämä asia etenemässä

arvoisa puhemies ministeri lindström tämä harmaa talous on nyt se pääkysymys tässä teidän sektorillanne teillä on kaikki työkalut tässä nyt käytettävissä yhteiskunta menettää miljardeja miljardeja verotuloja joka vuosi ja muut joutuvat nämä menetetyt verotulot maksamaan omissa veroissaan ministeri lindström vuosi sitten täällä kun sdp esitti omaa harmaan talouden torjuntaohjelmaa kahdennenkymmenennen kohdan ohjelmaa jossa on myös esityksiä jotka eivät vaadi rahaa jolla harmaata taloutta saataisiin kitkettyä niin te lupasitte että te viette niitä asioita hallituksen sisällä eteenpäin nyt edustajat ojala niemelä kymäläinen ja sanna marin ottivat erittäin tärkeän asian esiin nimenomaan harmaan talouden torjunnan resurssit mutta se minkä te lupasitte viedä hallituksen sisälle oli tämä alipalkan maksamisen kriminalisointi ministeri lindström miten harmaan talouden torjunta on edistynyt milloin alipalkan maksaminen kriminalisoidaan mitä sille hallituksessa on

puhemies hallitus budjettiriihessä päätti että se tekee toimia työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi ja parantamiseksi se kuuluu teidän teidän toiseen ministeritehtäväänne mutta tämä asia tulee myös oikeusministerin tontille siinä kohtaa eli tällä hetkellä maksuhäiriöiset ihmiset joilla on perinnässä ja ulosotossa maksuja ikään kuin loukuttuvat niille paikkakunnille joilla he tällä hetkellä ovat koska on hyvin vaikea lähteä muuttamaan työn työn perässä paikkakuntaa kun maksuhäiriöiden takia ei voi tehdä esimerkiksi vuokrasopimusta tai saada rahoitusta lyhyt aikaista lainaa

on äärettömän tärkeätä että meillä on toimiva oikeudenhoito ja että siihen panostetaan riittävästi ministeri sanoi että hän on tyytyväinen tähän ensi vuoden talousarvioon itse olisin kyllä huolissani tulevaisuudesta mitä tulee oikeudenhoitoon me tiedämme jo tänä päivänä että meillä on sellaisia tapauksia joissa poliisi ei ehdi tutkia ja joissa syytteet ehtivät ehtivät vanhentua oletteko te huolissanne tästä asiasta sitten toinen asia käräjäoikeusuudistus hallitushan keskittää nyt valtavasti sekä ter veydenhuollon puolella myös oikeudenhoidon puolella millä kriteereillä ollaan nyt päädytty siihen että käräjäoikeuksia vähennetään kahdestakymmenestäseitsemästä kahteenkymmeneen ja miksi näistä neljä on kaksikielisiä käräjäoikeuksia millä kriteereillä myös näitä istuntopaikkoja lakkautetaan kun esimerkiksi pietarsaaresta lakkautetaan istuntopaikka joka on varta vasten otettu käyttöön ja kauhavalla säilyy mahtaako sillä olla mitään merkitystä että

rouva puhemies hallitus aikoo tuplata ylinopeussakkojen määrän ja keskustelussa on ollut esillä myös sakotusrajan laskeminen viiteen kilometriin tunnissa on selvää että liikennesääntöjä pitää noudattaa eikä nopeusrajoituksia saa ylittää olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää että liikennevalvonta ja poliisitoiminnan resurssit painottuisivat todellisiin ongelmiin jos sakotusrajaa alennetaan jää huomautuksen mahdollisuus käytännössä kokonaan pois valikoimasta ja se moninkertaistaisi myös ajokieltojen määrän mahdollista puuttumiskynnyksen alentamista on perusteltu liikenneturvallisuudella mutta todellisuudessa kyseessä on tavoite kerätä entistä enemmän rahaa rikesakkojen kautta kysyn ministeriltä eikö sitä periaatetta ja näkökulmaa että on oltava riippumaton riippumaton eivätkä rangaistukset saa perustua valtion rahantarpeeseen

minuuttia arvoisa puhemies jos jatkan näitä siinä järjestyksessä kuin näitä kysymyksiä on tullut edustaja outi mäkelä kysyi näistä turvapaikkavalituksista toisaalta siitä etteivät ne kuormita sitten ja ole pois jostain muusta me parasta aikaa pohdimme sitä että kun nämä asiat on keskitetty hallinto oikeuteen niin voitaisiinko hajottaa hajottaa näitä toimenpiteitä muualle maahan tämä on prosessissa ja näyttää siltä että se voisi olla yksi toimiva ratkaisu tähän niin että saataisiin purettua tätä tätä jonoa kyllä tätä seurataan koko ajan ja sinnehän on panostettu sinne on tullut lisää resursseja eli tekeviä käsiä siinä tietysti menee oma aikansa että nämä ihmiset oppivat sitten siihen työhön mutta kyllä näihin on puututtu ja sitä seurataan koko ajan edustaja olli poika parviainen kysyi tästä nettiäänestyksestä siihen siihen vastaan seuraavaksi se on etenemässä ja minulle on esitelty sitä asiaa ja vaikka siinä on tunnistettu tiettyjä riskejä ja ongelmia niin siitä huolimatta minulla on ainakin se ymmärrys että hallituksen sisällä suhtaudutaan positiivisesti tähän nettiäänestykseen se on siis eri asia kuin se koneellinen äänestys joka joka aika usein menee vähän sekaisin eli siinähän oli huonoja kokemuksia mutta kyllä tätä nettiäänestystä viedään eteenpäin ja ja sitä on aikomus tuoda jossain vaiheessa joihinkin vaaleihin kokeiluun sitten tähän harmaaseen talouteen hallitushan on siis hyväksynyt erillisen ohjelman ja on siis jatkanut sitä työtä mitä edellinen hallitus on aloittanut nämä määrärahat harmaan talouden torjuntaan samalla tasolla kuin tänä vuonna se täytyy tietysti tunnustaa että tuomioistuimille ei tässä talousarviossa esitetä yhden pilkku viiden miljoonan euron lisämäärärahaa kuitenkin on otettava huomioon että tuomioistuinten määrärahatilanne on ensi vuonna kaiken kaikkiaan hyvä tätä harmaan talouden kehittämistä on on tehty ja hallitus ottaa myös tämän sosialidemokraattien viestin vakavasti kuten olen itsekin luvannut alipalkkauksen selvittänyt ja tämä on nyt siis virkamiesten näkemys tämä mitä nyt seuraavaksi sanon heidän näkemyksensä on se että yleistä kriminalisointia ei voida pitää perusteltuna perustelu on se että lainsäädännössä on muutenkin kiinnitetty huomiota alipalkkaukseen liittyviin ongelmatilanteisiin kuten ulkomaalaisten työntekijöiden asemaan rikosoikeudella suojellaan jo nykyään heikompaa osapuolta jos kysymys on esimerkiksi erehdyttämisestä ymmärtämättömyydestä tai ajattelemattomuudesta

tähän kysymykseen minkä edustaja lindtman esitti harmaan talouden torjunta siis jatkuu ja me suhtaudumme siihen vakavasti tuossa ministerikollega valtiovarainministeri joka on myös entinen sisäministeri kuiskasi että kyllä sinne poliisiinkin on resursseja määrätty nimenomaan harmaan talouden torjuntaan eli kyllä hallitus ottaa tämän vakavasti

kysyisin näistä käräjäoikeusasioista kun näitten vähentämistä tässä on suunniteltu niin siinähän on pitkälti kysymys ihmisten turvallisuudesta kun käräjäoikeuksien kuljetuksiin joudutaan sitomaan hirmu paljon

silloin poissa siitä normaalista palveluksesta ja normaalitoiminnasta millä rikollisuutta vähennetään ja katsotaan ihmisten perään että niitten asiat ovat turvallisesti turvallisesti hoidossa tämä vaikuttaa myös sillä tavalla että kun oikeuspalvelut viedään ihmisiltä etemmäs kuin ne tähän mennessä ovat olleet niin se on keskittämisen kannalta erittäin paha asia kysynkin ministeriltä onko tehty arviota kuinka paljon nämä keskittämiset tulevat maksamaan valtiolle kun huomioidaan todistajien ja muiden asianomaisten liikkumiset sinne keskittämispaikalle ja kuinka paljon se lisää turvattomuutta kun poliisia sidotaan siihen kuljetusaikaan ja mitkä ovat olleet ne karsinnan kriteerit millä tavalla vaihdetaan paikkoja
arvoisa puhemies työministeri lindström oikeusministeri lindström asiahan on niin että harmaan talouden torjunta on tärkeää reilun ja oikeudenmukaisen kilpailuympäristön luomiselle se myös luo lisää taloudellista tehokkuutta harmaasta taloudesta kärsivät julkinen talous työntekijät ja myöskin reilut yritykset ne jotka toimivat pelisääntöjen mukaan alipalkkaus on tällä hetkellä yksi ihan keskeisiä elementtejä jotka sitä epäreiluutta tuovat olen parinkymmenen vuoden ajan seurannut työmarkkinoita läheltä siellä työskennellyt ja kyllä se on niin että erityisesti isolla työmaalla missä on paljon ulkomaalaisia työntekijöitä tämä alipalkkaus syrjäyttää suomalaisia yrityksiä ja niitten työntekijöitä sitä työtä tekemästä tarvitaan myöskin kanneoikeus jolla vahvistetaan se että työsuojeluasiat työolosuhteet ja palkkaus ovat kunnossa kysynkin teiltä oletteko tuomassa ammattiliittojen kanneoikeutta tähän kokonaisuuteen

arvoisa puhemies tiedän että käräjäoikeuksien ja ja istuntopaikkojen lakkauttaminen koskettaa kipeästi monia paikkakuntia ja sitä ei voi väheksyä mutta minusta tähän uudistukseen sisältyy myös mahdollisuus nimittäin mahdollisuus parantaa myös asiakkaiden voisi palvelua siten että me digitalisaation kautta lisäisimme etäkäsittelyjä ja etäkuulemista niin että voitaisiin todistajia ja pienissä rikosjutuissa myös vastaajia kuulla videoyhteyden välityksellä nykyistä enemmän nyt haluaisin kysyä ministeriltä miten tätä etäkuulemista aiotaan lisätä niin että tulevaisuudessa ei tarvitsisi matkustaa hieman kauempana oleviin käräjäoikeuksiin toinen kysymys koskee tätä summaaristen asioiden käsittelyä ruotsihan teki ratkaisun että ne keskitettiin ulosottoon jotta ei kahden oikeusviranomaisen käräjäoikeuden ja ulosoton

hallitus on monessa kohtaa perustellut leikkauksia tulevaisuuden hyvinvointivaltion turvaamisella mutta samaan aikaan kun me katsomme noita leikkauksia on tärkeä miettiä milloin niillä leikkauksilla mahdollisesti on heikentävä vaikutus tuon samaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuteen

olisin kysynyt ministeriltä erityisesti mitä tämä kahtiajakautuminen tarkoittaa mihin sillä viitataan minkälaisia haasteita se ministerin näkökulmasta aiheuttaa ja miten siihen on varauduttu tulevan vuoden budjetissa

arvoisa puhemies keskustelussa nostettiin esiin tuomioistuimet ja niiden ruuhkautuminen nostaisin esiin yhden niitä kuormittavista tekijöistä nimittäin huoltajuuskiistat olen pohtinut mitä huoltajuuskiistojen voisi tehdä ja olenkin sitten ehdottanut lastensuojeluun tukihenkilömallia eli henkilöä toimimaan omaisen ja viranomaisen välille ikään kuin tueksi ehkäisemään konf likteja jotta meidän käräjäoikeuksia ei tarvitsisi kuormittaa huoltajuuskiistoilla niin paljon tällä voisi olla vaikutusta myös lastensuojelun

arvoisa puhemies todella vuosi sitten kun me ehdotimme tämmöistä kohdan ohjelmaa harmaan talouden torjumiseksi minä ymmärsin että ministeri ainakin sydämessään ja puheissaankin myötäeli näitten meidän tavoitteidemme kanssa ja nyt on kysymys siitä miten näissä päästäisiin käytännössä eteenpäin konkreettisia asioita eikö voitaisi ajatella että tämä veronumero laajennetaan muuallekin kuin erittäin suuri merkitys alipalkkauksen kriminalisointi on mahdollista kanneoikeus ajetaan sen takia että myös nämä lähetetyt työntekijät pääsevät paremman turvan piiriin meillä on siihenkin malli tilaajavastuulakia täytyy vielä koettaa kehittää että siinä alihankintaketjussa kaikki noudattavat verovelvoitteita palkkavelvoitteita tänne eduskuntaan on tullut hankintalaki olin siitä vähän pettynyt siltä osin että siellä on vain rakennusalan kohdalla joka viime kaudella toteutettiin se että pitää noudattaa pelisääntöjä jos haluaa päästä hankintoihin tässäkin pitäisi laajentaa tämä koskemaan muitakin aloja kuin rakennusalaa tässä muutama esimerkki mistä voisi ottaa tämmöisen työohjelman harmaan talouden arkiseksi torjumiseksi ja nyt kysyisin voisimmeko me tässä tehdä hyvää yhteistyötä

arvoisa puhemies hallitus ja ministeri lindström ansaitsevat kiitokset siitä että sopivat budjettiriihen yhteydessä selvittävänsä ja purkavansa ulosottoon liittyviä työllistymisen esteitä syytä tähän on sillä esimerkiksi monen pitkäaikaistyöttömyyden taustalla on myös vakava ylivelkaantumisen ongelma ja ikävä kyllä trendi on huononeva viime vuonna joka kymmenes suomalainen oli ulosoton asiakas ja maksuhäiriömerkinnöissä tehtiin uusi synkkä ennätys kysyisinkin nyt ministeriltä lisätietoja tämän budjettiriihessä sovitun kokonaisuuden edistymisestä ja siitä kuinka laaja tämä paketti on tuleeko mukana olemaan ulosotossa olevien henkilöiden työmarkkina aseman parantaminen tai ylivelkaantumista ennalta ehkäiseviä keinoja kuten vaikkapa kauan odotettu positiivinen luottotiedon rekisteri tai

edustaja wallinheimo esitti erittäin tärkeän kysymyksen ylivelkaantuneiden velkajärjestelyissä apua tarjoava takuu säätiö on kertonut että suurin osa pikavipeistä otetaan nykyään ihan tavallisiin arjen menoihin kuten esimerkiksi syömiseen lääkekuluihin ja ja vuokrakuluihin viime kaudella tehtiin hyvä uudistus siinä että että nämä alle kahdentuhannen euron pikavipit laitettiin kuriin mutta se mitä sen jälkeen on tapahtunut on se että on tullut paljon tämmöisiä yli kahdentuhannen euron lainoja antavia firmoja joita voi sanoa ryöstöfirmoiksi jotka ratsastavat tällaisten köyhien velkaantuneiden ihmisten velkakierteellä ja kiskovat hurjia korkoja mikä johtaa sitten pahenevaan velkakierteeseen olisin kysynyt oikeusministeriltä sitä sitä oletteko oikeusministeriössä havainnut tämän kehityssuunnan ja aiotteko pistää tämän uuden

minuuttia arvoisa puhemies jos aloittaisi näistä käräjäoikeusasioista niistä perusteluista millä perusteella näitä on sitten esitetty lakkautettavaksi nämä perustelut ovat seuraavanlaisia on esitetty lakkautettavaksi sellaisia toimipaikkoja jotka ovat kohtuullisen välimatkan päässä muusta käräjäoikeuspaikkakunnasta tai jotka ovat vähäisellä käytöllä tai joiden turvallisuudessa on puutteita ja joiden vaatima tekninen varustelutaso edellyttäisi käyttötarpeeseen nähden suuria investointeja tässä on isoja linjaperusteluja näille lakkautettavaksi esitettäville toimipisteille tähän käräjäoikeusverkoston uudistamiseen ja oikeusturvaan ja ylipäätään sitten tähän tekniikan käyttöön josta täältä tuli kysymyksiä totta kai nämä ehdotetut muutokset tarkoittavat sitä että joissain tapauksissa välimatka sinne tuomioistuimeen kasvaa sähköinen asiointi on lisääntynyt ja lisääntyy tämän aineistopankin eli aipan myötä entisestään näitten videoneuvottelujen näitten videoneuvottelujen käyttöä lisäämällä esimerkiksi rikosasian vastaaja voi osallistua istuntoon videon välityksellä eikä esimerkiksi vankiloiden sijainnilla olisi enää vastaavaa merkitystä käräjäoikeuden asiakaspalvelua ja videokuulemista voitaisiin järjestää esimerkiksi toisen viranomaisen toimipaikan yhteydessä olevassa palvelupisteessä näin myös säästetään sekä asianosaisille että valtiolle näistä matkakäräjistä aiheutuvia matkakustannuksia tämä valtion oikeusaputoimiston toimipaikkaverkko on maantieteellisesti kattava ja ja siihen verkostoon on siis ollut tarkoitus tehdä muutoksia se edustaja merelle vastauksena sitten maksuhäiriöiset ja kannustinloukkuvaikutus me nimenomaan nyt selvitämme sitä mallia millä tähän voitaisiin puuttua onko se nyt sitten se suojaosan nostaminen joka on on tietysti haasteellinen tietystä näkökantista eli eli omn budjetin sisältä koska siellä on sitten ulosottoon vaikutuksia tai sitten joku muu esimerkki on ollut semmoinen että kun nykyään tavallaan tämä ulosottovapaakuukausien määrä on ollut neljä kuukautta niin voisiko sitä nostaa vaikka kuuteen kuukauteen esimerkiksi tämmöisiä malleja on pyöritelty mutta hallitus päätti budjettiriihessä että tähän tehdään se ratkaisu tähän puututaan me näemme tämän

myös semmoiseksi johon pitää puuttua vielä tähän sosialidemokraattien tarjoukseen työohjelmaksi kaikki ne ideat joita teillä on otetaan vakavasti muistan vain viime vaalikaudelta kun itsekin puhuin tosi paljon harmaan talouden torjunnan puolesta ja esitin konkreettisia vaihtoehtoja sen kehittämiseksi niin ikävä kyllä eivät ne meidän esittämämme vaihtoehdot silloin menneet eteenpäin viittaan esimerkiksi ulkomaalaistarkastajan sakotusoikeuteen joka olisi ollut hyvä mutta me olemme nyt hallituksessa te olette oppositiossa on hyvä että me teemme yhteistyötä tässä asiassa eli kyllä me otamme teidän

arvoisa puhemies katsotaan tuloksia sillä että me teimme toimenpiteitä esimerkiksi täällä rakennusteollisuuden puolella oli kiistatta tuloksia ennen kuin rakennusala lähti nousuun verotulot kasvoivat siitä huolimatta ja muistan kyllä nämä toimet edustaja ihalaisen johdolla tehdyt aivan uraauurtavat toimet harmaan talouden torjunnassa otettiin isoja loikkia eteenpäin ne saivat kiitosta koko oppositiosta mutta nyt se huoli on tässä se että me olemme tehneet esityksiä useimmat niistä eivät tarvitse rahaa mutta kello käy ja hakulista ei näy puoliväliriihi lähestyy ja jos me vuodesta toiseen tulemme tänne budjettikeskusteluun ja kysymme että missä viipyvät ne esitykset jotka te olette luvanneet viedä hallitukseen sisään niin jos niitä ei näy niin riski on että aika loppuu ja miljardien veromenetykset vain jatkuvat rehelliset yritykset kärsivät ja tavalliset veronmaksajat maksavat omista kukkaroistaan milloin tulee päätöksiä

puhemies koetin olla rakentava kuten edustaja ihalainen omassa puheenvuorossaan enkä niinkään päällekäyvä minä sanoin että teidän esityksenne otetaan vakavasti mutta tämä ei ole mitään pikajuoksua niin kuin hyvin tiedätte tässä menee oma aikansa kun me katsomme nämä läpi mikä on realistista mitä voidaan viedä eteenpäin ja ja mikä käy kaikille hallituspuolueille eli me kolmestaan sitten mikä menee eteenpäin eli vielä kerran me otamme nämä teidän ehdotuksenne vakavasti koska meillä on kaikilla yhteinen tavoite saada harmaata taloutta kuriin

sosialidemokraatit tulevat antamaan teille täyden tuen arvoisa ministeri että te saatte nämä esitykset hyvät esitykset läpi siellä hallituksessa ja jos näyttää siltä että ne meinaavat sinne jumittua niin tervetuloa tänne me annamme kaiken tuen minä uskon että ministeri on tässä nyt hyvällä asialla ja nyt vain tarvitaan jämäkkyyttä ja sopisiko nyt vaikka niin että tehtäisiin semmoinen puolivälitarkistus myös tästä harmaasta taloudesta koska jos nämä lipsahtavat sinne hallituskauden toiselle puolelle niin pelkään että ei koskaan enää saada takaisin arvoisa ministeri sdp tukee täysin teitä tässä työssä toivottavasti saamme vihdoin tuloksia aikaiseksi

puhemies sanotaan nyt varmuuden vuoksi että meillä on kyllä hallituksessa ihan yhteinen tahto viedä harmaan talouden talousrikollisuuden vastaisia toimia eteenpäin me päätimme talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa viime viime keväänä että harmaan talouden erityisohjelmaa joka on viime kaudella yhdessä pistetty liikkeelle jatketaan ja sen määrärahoista huolehditaan sen lisäksi näitä uusia keinoja joita tässä on noussut esille varmasti varmasti positiivisesti katsotaan tämä pelkästään valtiovarainministeriönkin näkökulmasta me olemme asettaneet korkeat tavoitteet siitä paljonko harmaata taloutta kuriin saattamalla saadaan lisää verotuloja valtion kassaan ja siksi tämä on myöskin hyvin järkevää toimintaa taloudellisesti ja vielä totean senkin että kun puhuttiin tästä ulosotosta ja ja sen sen vaikutuksista työn kannustavuuteen näitten ihmisten asemaan erityisesti köyhimpien ihmisten asemaan niin tässä meillä oli aivan yhteinen tahto jo budjettiriihessä että me löydämme ratkaisun meillä oli valmius tehdä se jo riihessä mutta vielä oli yksityiskohtia mitkä piti selvittää kuten ministeri lindström tässä hyvin vastasi ja me haemme niihin täydentävään

jo esille nämä pikavipit ja se on ihan totta että niissä on edelleen ongelmia ja toivon että siihen puoleen puututaan ja kaiken kaikkiaan tähän netissä tapahtuvaan rikolliseen toimintaan meille tulee jopa kansanedustajille semmoisia tarjouksia joissa ilmoitetaan että me olemme jotain voittaneet sitten meidän täytyy antaa sinne tilitiedot ja yhteystiedot ja vastaavat jokainen tietää mistä siinä on silloin esille sen takia että kuinka paljon tätä kautta sellaiset ihmiset jotka ovat hädässä tarttuvat tämmöiseen tilaisuuteen minun kysymykseni kuuluukin onko tälle mitään tehtävissä koska tämä on valitettavasti kasvava rikollisuuden laji ja johtaa harhaan niitä ihmisiä jotka eivät ymmärrä olla varuillaan ja ja joilla on hätä tämä yhdistyy tähän valitettavan usein

lähetekeskustelussa niin oleellinen kysymys on lisääntyvätkö vai vähentyvätkö harmaan talouden torjuntamäärärahat yhteensä laskettuna sisäministeriön tiedotteessa kerrottiin että tehdään viiden miljoonan lisäpanostus mutta kun budjettia lukee muilta osin niin voi tulkita että samaan aikaan leikataan yhdeksän pilkku kuusi miljoonaa kun fakta on että vuonna kaksituhattaneljätoista pelkästään verotuloina ja rikoshyödyn takaisinsaamisena saatiin neljäkymmentäseitsemän pilkku seitsemän miljoonaa ja sitten menetykset ovat todella valtavia harmaasta taloudesta niin kysyn valtiovarainministeriltä joka vastaa koko budjetista lisääntyvätkö vai vähentyvätkö harmaan talouden torjuntaan

puhemies yksi sektori jota tämä harmaan talouden

koskee myös on liikenne eilen kuultiin hienoja uutisia liikennekaari menee eteenpäin ja menee luotettavalla tavalla ja ja siihen panostetaan iso asiahan siinä on tämä digitalisointi tavaraliikennettä ja henkilöliikennettä pystytään yhdistämään ja yksi olennainen asia tässä kokonaisuudessa on sähköinen rahtikirja siihen liittyy myös tämä harmaan talouden torjunta koska siitä jää aina sormenjälki sitten rekistereihin ja pystytään seuraamaan kokonaisuutta mimmoisena työvälineenä ministeri näkee tämän sähköisen rahtikirjan ja ja toinen asia miten

voidaan lisätä hallinnollisia maksuja sakkojen sakkojen kohdalla eli miten saadaan myös ulkomaisille rekoille ennen maasta poistumista tämä sanktio

arvoisa rouva puhemies kiitosta vankilaverkoston kehittämisestä muun muassa hämeenlinnan naisvankilan uudisrakentamisen käynnistämisestä ja myös siitä että vankeustuomiot ovat tiukentuneet muun muassa seksuaalirikoksissa

koulusurma on jälleen pystytty estämään ja useita tämän lainsäädännön aikana helsingin rautatieaseman tapahtumat ovat nostattaneet myös keskustelua ja kysyisin oikeusministeriltä ovatko keinot tämäntyyppisten tapahtumien estämiseksi tällä hetkellä kunnossa eli ovatko keinot lainsäädäntö ja toisaalta poliisin resurssit sellaisessa kunnossa että näihin pystytään paremmin puuttumaan

kiitän ministeriä vastauksesta näihin valtuutettuihin ja tasa arvoon ja ja toivon viitaten edelliseen pohditaan sitä voisiko myöskin etno saada enemmän voimavaroja haluaisin kiinnittää huomiota kuitenkin tähän tasa arvovaltuutetun tilanteeseen entisenä yhdenvertaisuusvaltuutettuna voin kertoa että mielestäni siellä ei ole päällekkäisyyksiä eikä mikään estä heitä tekemästä yhteistyötä

ei ole kysymys naisista mutta yleensä kun puhutaan vähemmistöistä niin ajatellaan että vähemmistöt haluavat olla mukana päättämässä heitä koskevista asioista ja tuntuu tosi oudolta että jos naiset vastustavat ja kokevat että tämä on erittäin tärkeä erityisvaltuutettu niin sitä ei sitten oteta huomioon kysymyksessähän ei ole pelkästään tällainen henkilöstöasema asia vaan hyvin poliittinen poliittinen kysymys ja jos ajattelee että tällä hetkellä poliittinen johto on hyvin miesvaltainen niin tuntuu aika vaikealta tässä tilanteessa että vähättelisimme tasa arvovaltuutetun merkitystä joka on kuitenkin maailmankuulu tällainen ihmisoikeusinstituutio kiitoksia

puhemies

ensimmäistä kertaa budjetissa on määräraha maakuntavaaleja varten tai toistaiseksi nyt vielä valmistelua varten tämä on historiallista maakuntavaaleista tiedottaminen kansalaisille aikanaan on hyvin tärkeää ja oikeusministeriön on hoidettava tämä asia huolellisesti uusi maakuntahallinto tarvitsee vahvan demokratian ja jos ihmiset eivät koe tätä omaksi asiakseen niin sen jälkeen voi käydä niin että he eivät äänestä ja legitimiteetti on heikko budjetissa valmisteltaviksi jo määritetyt maakuntavaalit ja presidentinvaalit käydään yhtä aikaa joten säästöjä tulee siis huomattavasti vaikka tiedottamiseen tultaisiin panostamaan aikanaan enemmänkin samoin tulisi harkita vakavasti eduskuntavaalien ja eu vaalien käymistä yhtä aikaa kun ne ensi kerralla sattuvat olemaan lähekkäin juristina tiedostan kyllä ne ongelmat mitä jos eduskunta pidentää omaa toimikauttaan mutta kyse on kuitenkin

puhemies olisin tuosta harmaasta taloudesta halunnut vielä sen verran sanoa että tulokset riippuvat siitä kuinka paljon työntekijöitä harmaan talouden kimpussa on se on ihan suoraan verrannollinen tähän harmaan talouden torjuntatyö on on erityisen tuloksellista ollut siellä syyttäjälaitoksessa kyse on verovelvollisen kirjanpitorikoksista joissa talousrikostutkinnan tehokkuus riippuu olennaisesti siitä miten syyttäjä voi käsitellä juttuja ja kuten täällä entinenkin oikeusministeri sanoi syyttäjät ovat kyllä helteessä jo nykyisen työmääränsä kanssa ja resursseja ei liialti ole

puhemies aloitetaan tästä summaaristen asioiden kysymyksestä eli tämä oikeusministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan ehdotusta summaaristen asioiden käsittelyn keskittämisestä rajoitettuun määrään näitä käräjäoikeuksia ja tällä haetaan tietysti sitten käsittelyyn tehokkuutta tehokkuus ei tietenkään saa johtaa siihen etteivät nämä kielelliset oikeudet enää toteutuisi summaarisissa asioissa eli tämä tarkoittaa sitä edustaja löfströmin ja monen muun huoleen tästä kielikysymyksestä että kaikessa mitä kaikissa uudistuksissa tehdään pitää pitää huoli siitä että nämä kielioikeudet toteutuvat ja palvelua saa myös sillä ruotsin kielellä ja suomen kielellä molemmilla yhtä lailla työryhmän tehtävänä on myös sitten arvioida mahdollisuuksia kehittää todisteellista tiedoksiantoa se on keskeinen tavoite koska haastehakemusten tiedoksianto muodostaa merkittävän osan velkomusasioiden käsittelykustannuksista työryhmälle asetettu määräaika päättyy kolmaskymmenesensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista sitten edustaja ojala niemelän ja monen muun jatkama keskustelu

liittyen syyttäjälaitokseen syyttäjälaitoksen määrärahatilanne tulee olemaan kehyskaudella selvästi aleneva mutta kohtuullinen vaikean viime vuoden jälkeen syyttäjien määrää pystytään hieman lisäämään meneillään olevat tietojärjestelmäuudistukset aiheuttavat tietysti kuluriskin johon on pyritty varautumaan siirtyviä määrärahoja kerryttämällä sitten edustaja jalosen tämä niin sanottu hallinnollinen maksu tieliikennevirhemaksu ottaa käyttöön liikenne ja viestintäministeriössä on käynnissä tämmöinen tieliikennelain kokonaisuudistus josta varmaan olette tietoinen siinä yhteydessä tarkastellaan myös liikennerikkomusten seuraamuksia

jos eivät vastaukset tyydytä mutta olen pyrkinyt vastaamaan ainakin näihin isompiin juttuihin ja sellaisiin mitkä ovat olleet selkeästi tässä nopeasti vastattavissa monet ovat sen verran haastavia että niissä menee enemmän kuin viisi minuuttia aikaa mutta kiitoksia asiallisesta keskustelusta
siirrytään opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

arvoisa puhemies koulutuksen tutkimuksen ja kulttuurin toimintaympäristö on muutoksessa mutta perusta pysyy entisellään laadukas ja maksuton koulutus korkea sivistystaso sekä toimivat varhaiskasvatuspalvelut ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruskallio kaikille suomalaisille on taattava yhtäläiset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen myös tilanteessa jossa julkisen talouden velkaantuminen asettaa opetus ja kulttuuriministeriönkin hallinnonalalle erittäin tiukat reunaehdot hallitus uudistaa koulutusjärjestelmää sen kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin läpileikkaavia teemoja koulutuksen uudistuksissa ovat pedagogiikan vahvistaminen laadukas opettajankoulutus sekä oppimisympäristöjen kehittäminen ja

tässä eroamme muista pohjoismaista lapsi hyötyy varhaiskasvatuksesta monin tavoin tutkimusten mukaan varhaiskasvatukseen osallistuminen ehkäisee syrjäytymistä tasaa kotitaustaeroja ja tukee lasten myöhempää oppimista ja opintietä ensi vuosi on merkittävä varhaiskasvatuksen näkökulmasta myös siksi että varhaiskasvatus on juuri saamassa ensimmäistä kertaa omat varhaiskasvatuksen perusteet jotka muistuttavat opetussuunnitelmia jotka meillä on muilla koulutusasteilla arvoisa puhemies hallitus panostaa perusopetuksen uudistamiseen jotta meillä on tulevaisuudessakin maailman paras peruskoulu yhteensä uudistukseen ohjataan yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa uusien opetussuunnitelmien jalkauttamiseksi ja erityisesti opettajankoulutukseen panostamiseksi hallituksen panostuksilla uuden pedagogiikan ja uusien oppimisympäristöjen käyttöönottoa vauhditetaan jokaiselle opettajalle taataan mahdollisuudet oman lähtötasonsa mukaiseen täydennyskoulutukseen jokaiseen suomen kahteentuhanteenviiteensataan peruskouluun mahdollistetaan oma tutoropettaja tukemaan opettajia esimerkiksi uuden teknologian ja uuden pedagogiikan käyttöönotossa kouluissa käynnistetään huippuluokan kokeiluja joihin kytketään viimeisin tutkimustieto tulevaisuuden peruskoulu visiotyö käynnistyy myös tänä syksynä ja uusi visio esitellään suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna elokuussa kaksituhattaseitsemäntoista vuonna kaksituhattaseitsemäntoista rahoitusta kohdennetaan digitaaliseen osaamiseen sekä kielikokeiluihin ja taiteen perusopetuksen saavutettavuuden edistämiseen yhteensä kaksikymmentäkaksi miljoonaa euroa turvapaikanhakijatilanteesta johtuen muun muassa perusopetukseen valmistavan opetuksen ja aikuisten perusopetuksen määrärahoja lisätään vastaamaan kasvaneeseen koulutustarpeeseen hallitus on varautunut maahanmuuttajien määrän kasvuun ja reagoinut turvapaikanhakijatilanteeseen myös lisäämällä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja maahanmuuttajille uudistamalla aikuisten perusopetusta luomalla vastuukorkeakoulumallin yhdessä korkeakoulujen kanssa sekä lukuisin muin toimenpitein

käsitellä muun muassa korkeakoulutusta ja liikuntaa ja kulttuuria kiitos

rouva puhemies vaikka tämä toimintaympäristö säilyykin haasteellisena niin paljon oikeudenmukaisia asioita on saatu tähän budjettiin ja siihen meidän pitää olla tyytyväisiä pienituloisten varhaiskasvatusmaksuja kevennetään opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin siis tuki kohdistuisi jatkossa enemmän sitä kaikista eniten tarvitseville työllisyyspaketin myötä nuorisotyöhön työpajatoimintaan varattu rahoitusta siten että leikkaukset eivät kohdistu sinne opettajien täydennyskoulutukseen ensi vuoden osalta yli kaksikymmentä miljoonaa digitaalisten oppimisympäristöjen vauhdittamiseen kahdeksantoista miljoonaa liikunnan lisäämiseen seitsemän miljoonaa kielikokeiluihin viisi miljoonaa korkeakoulujen oppimisympäristöjen

me pyrimme saamaan aikaiseksi oikeudenmukaisella tavalla eli sillä tavalla olemme vähän paremmalla tiellä vaikka edelleen haasteita paljon riittää

arvoisa puhemies on erittäin hankalat ajat mutta silti arvovalintoja on tehty ja ne ovat monet sellaisia joista voimme olla myös ylpeitä kuten äskeisessä puheenvuorossa nostettiin monia asioita esille nostan muutaman ihan meidän peruskoulun näkökulmasta peruskoulu on menossa kohti uutta vuosikymmentä ja siltä osin siellä on erittäin

millä tavalla opettajakoulutusta tulee kehittää peruskoulun jälkeiseltä ajalta nostan lukion ja lukiosta korkea asteelle siirtymisen siellä puolella meillä on muuten paljon tehtävää aivan liian kauan menee aikaa ennen kuin meidän nuori pääsee korkea asteen opintoihin lisäksi aivan liian moni on liian pitkään meidän korkea asteella

vuodelle tehdyt perusopetuksen laatuun tasa arvoon ja ryhmäkokoihin kohdistuneet säästöt näkyvät karulla tavalla oppilaiden ja opettajien arjessa joka toisessa kunnassa on leikattu perusopetuksen tuntikehystä joka toisessa kunnassa on vähennetty jakotuntien määrää yli puolessa kunnista ryhmäkokoja on suurennettu nyt aiotte jatkaa tätä linjaa tekemällä lisää leikkauksia niinpä opetusryhmät tulevat entisestään kasvamaan eivätkä oppilaat saa yksilöllistä tukea siitä huolimatta että suomalaiset oppimistulokset ovat olleet nyt kymmenen vuotta laskussa ja suomen panostukset perusopetukseen ovat alle oecdn keskiarvon teette silti näitä leikkauksia parhaiten ja heikoiten menestyvien oppilaiden ero oppimistuloksissa on kasvanut ja yhä suurempi joukko nuoria ei saavuta perusopetuksen vähimmäistavoitteita arvoisa ministeri miten koulutuslupaus toteutuu näillä reunaehdoilla miten pystytte parantamaan oppilaiden tilannetta entistä suuremmissa oppilasryhmissä on aika vaikea muuttaa toimintatapoja kun ryhmäkoko kasvaa

rouva puhemies ministeri on itsekin useaan otteeseen todennut että näitä kipeitä leikkauksia joudutaan tekemään sen takia että voidaan turvata myöskin tulevaisuudessa meidän hyvinvointiyhteiskunta se ihan varmasti osittain pitää paikkansa ja me kaikki realistisesti ymmärrämme että valintoja täytyy tehdä ja turvaaminen on tärkeätä mutta samaan aikaan on tärkeää pohtia milloin ne leikkaukset heikentävät tuon samaisen hyvinvointiyhteiskunnan olemassaoloa tällä hetkellä ja myöskin tulevaisuudessa leikkaukset ovat iso esimerkki tästä valtiovarainministeri

nosti erikseen esille eilisessä budjettikeskustelussa pojat ja nuoret miehet ja jaetun huolen näiden poikien ja miesten tulevaisuudesta pohjaten varmaankin tuohon oecdn raporttiin kun samaan aikaan me katsomme koulutukseen kohdistuvia leikkauksia pelkästään ammatilliseen koulutukseen satayhdeksänkymmentä miljoonaa nuorisotakuun vesittyminen tai etsivän nuorisotyön heikentäminen

puhemies ministeri grahn laasonen puhui paljon niistä pienistä määrärahalisäyksistä mitä tehdään mutta hyvin vähän niistä isoista määrärahaleikkauksista joita hallitus nyt tekee ensi vuonna ja joista se kaikista suurin leikkaus kohdistuu ammatilliseen koulutukseen ministeri grahn laasonen rakenteellinen uudistus tarkoittaa mielestäni sitä että sitä että tehdään asioita eri tavalla tehdään asioita fiksummin uudistetaan toimintatapoja ja saadaan sitä kautta toteutettuja säästöjä miksi tätä ammatillisen koulutuksen reformia sitten toteutetaan tässä marssijärjestyksessä jota hallitus nyt esittää jossa ensin viedään rahat leikataan rahoitusta ja vasta sitten vuosi myöhemmin tulee tämä lainsäädännöllinen reformi joka antaa koulutuksen järjestäjille mahdollisuudet uudistaa toimintatapoja

ja oppilaiden mahdollisuudet esimerkiksi päästä sinne työelämään oppimaan heikentyvät kun osaamistaso laskee
arvoisa puhemies leikkaukset ovat mittavia ja silloin kun tehdään suuria leikkauksia hallitukselta vaaditaan myös sisällöllistä ohjausta ja visioita suunnasta ja päämääristä hallitus on muun muassa vaatinut että korkeakoulut ryhtyvät rakenteellisiin uudistuksiin kysymykseni kuuluu mitä hallitus tekee rakenteellisten uudistusten aikaansaamiseksi mikä koskee korkeakoululaitosta ministeri mainitsi tässä se on todella hyvä ja aivan välttämätön työväline ja ohjausväline mutta samanaikaisesti hallitus tässä budjettikirjassa puhuu siitä että esikoulun yhteyteen suunnitellaan kerhotoimintaa miten arvoisa ministeri tulette takaamaan sen että tämä kerhotoiminta on myös laadukasta varhaiskasvatusta

ovat hyviä mutta sitten kun niiltä viedään se rahoituspohja niin joudutaan tilanteisiin joissa muun muassa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ryhmäkokoja suurennetaan ja niin kuin edustaja andersson täällä hyvin nosti esille ammatillisessa koulutuksessa joudutaan kummalliseen tilanteeseen eli ensin viedään rahat ja sitten vasta ollaan tätä lainsäädäntöreformia toteuttamassa

tulee paljon parannuksia kiitos siitä ministerille ja hallitukselle lainauskorvausten suhteen ollaan saavuttamassa pohjoismaista tasoa mikä on hieno asia audiovisuaaliselle eli elokuva alalle tulee kannustinraha ja se tuo tulevaisuudessa myös rahaa mutta varsinainen kysymykseni ministerille on alueellisesta kielikokeilusta johon annetaan viisi miljoonaa

arvoisa puhemies opetusministerin ja hallituspuolueitten edustajien puheet ja teot eivät vastaa todellisuutta täällä on tiedossamme oajn tutkimus ja selvitys joka kertoo sen että yli puolessa kunnista perusopetuksen ryhmäkokoja on suurennettu ja lukioidenkin yli neljässäkymmenessä prosentissa eli näkyy hallituksen päätös valtionosuusleikkauksista tasa arvorahojen ja ryhmäkokoavustusten käytännössä poistaminen nyt opetusministeri että näillä leikkauksilla tullaan menemään alaspäin oppimistuloksissa tässä ei kuulkaa paljon digiloikka auta jos muut oppimis edellytykset heikennetään aivan olennaisella tavalla mitä ryhmäkokojen kasvu esimerkiksi käytännössä tarkoittaa
ministeri grahn laasonen kolme

arvoisa puhemies edustaja gustafsson siitä tilanteesta missä nyt olemme voidaan kyllä katsoa myöskin taaksepäin edellisten opetusministerien kausille mitä silloin tehtiin tai ennen kaikkea jätettiin tekemättä huolia tässä keskustelussa on noussut resursseihin liittyen kuntien ja valtion taloudellinen tiukka tilanne ei ole uutinen tässä salissa me kaikki elämme sitä sitä todellisuutta ja siitä syystä meidän on kyettävä muun muassa työllisyyden parantamisen kautta saamaan suomen talous jälleen noususuhdanteeseen jotta voidaan sitten tehdä myöskin lisäyksiä muun muassa opetukseen

jo kuulin niihin liittyviä kommentteja ja kehittämisajatuksia peruskoulu kehittyy uudet opetussuunnitelmat ja sen tuki kärkihankkeen yhdeksänkymmenen miljoonan euron panostuksen kautta tutor opettajamallit opettajankoulutuksen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa teemme isoa lainsäädäntöuudistusta jossa uudistuu koko toiminta alkaen kaksituhattakahdeksantoista on totta että on haastavaa että säästöt

nuorisotakuuseen etsivää nuorisotyötä ei heikennetä vaan sen resurssit on turvattu tämän vuoden tasolla myös ensi vuoden budjetissa mistä olen hyvin iloinen samoin hallitus panostaa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan eli siihen että pyrimme kouluttamaan niitä nuoria aikuisia joilta on jäänyt syystä tai toisesta toisen asteen tutkinto kesken tai tai ei ole aloitettukaan eli pyritään luomaan tukea niille nuorille aikuisille jotka ovat syrjäytymisriskissä ja erilaisin keinoin kehittämään sitä viime hallituskauden nuorisotakuuta siihen suuntaan että se aidosti myöskin vähentäisi koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää koulutustakuusta pidetään kiinni täällä nousi esiin kulttuurin puolelta hyvinä uutisina muun muassa lainauskorvauksen nostaminen pohjoismaiselle tasolle kiitän tässä eduskuntaa myöskin hyvästä yhteistyöstä asiassa hallitus teki tärkeän sivistyspoliittisen ratkaisun nostamalla ensi vuoden budjetissa satavuotisjuhlavuonnamme kirjailijoiden lainauskorvaukset sille tasolle mihin ne kuuluvatkin eli yhteispohjoismaiselle tasolle samoin hallitus ottaa käyttöön av kannustimen eli audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen millä pyritään kannustamaan että meidän elokuva alalla olisi paremmat mahdollisuudet ja myöskin suomi voisi saada ulkomailta tuotantoja ja ja sitä kautta osaamista ja myöskin työllisyyttä elokuva alalta suomeen hallitus tekee rakenteellisten uudistusten aikaansaamiseksi korkea asteella hallitusohjelman mukaisesti edellytämme korkeakouluilta osaamisen kokoamista ja päällekkäisten koulutusvastuiden tarkastelua profiloitumista tiivistyvää yhteistyötä selkeytyvää työnjakoa korkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä ja yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa tiivistetään ja elinkeinoelämäyhteistyötä vahvistetaan opiskelijavalinnat

puhemies

kulttuuriministeri arvokasta työtä mutta yhdestä piirteestä

uuden toimintakulttuurin joka toinen kerta te arvostelette edeltäjiänne perustelematta ja argumentoimatta sitä juurikaan minä lyhyesti

omalta kohdaltani muutamia tärkeitä juttuja hallitusohjelman mukaisesti nuorten aikuisten osaamisohjelma suuri menestys juuri ne nuoret joihin nyt on on kiinnitetty huomiota jotka eivät ole työelämässä ja joilta puuttuu tutkinto osana yhteiskuntatakuuta huolehdittiin siitä että jokaiselle nuorelle on koulutuspaikka peruskoulun jälkeen

arvoisa puhemies tämä hallitus ei ole leikannut perusopetuksen perusrahoituksesta te leikkasitte siitä

arvoisa puhemies tässä salissa jokainen eduskuntapuolue on ollut päättämässä ammatillisen koulutuksen leikkauksista ja tämä täytyy muistaa keskustelussa kun käydään että edellinen hallitus siis jo rakennepoliittisessa ohjelmassa valmisteli kaksisataakuusikymmentä miljoonaa toisen asteen säästöjä jotka sitten jäivät eduskunnan viimeiseltä viikolta perinnöksi tälle hallitukselle tehtäväksi se mitä me olemme tehneet on että olemme nyt rakentaneet rakenteellista uudistusta jossa uudistuvat ammatillisen koulutuksen käytännössä kaikki osat rakenteellinen uudistus tehdään jotta se koulutuksen laatu voidaan turvata ja ne opiskelijoiden mahdollisuudet nuorten mahdollisuudet siitä huolimatta että määrärahat sitten heikkenevät jo ja tähän heikkenemiseen ovat taustalla todella ratkaisut vielä haluan muistuttaa edustaja rinne joka tuossa toivoi puheenvuoroa siitä että te olette tämänkin hallituskauden aikana

rouva puhemies te ministeri grahn laasonen aloititte sillä että koulutusta uudistetaan ja pedagogiikkaa vahvistetaan kysyisin teiltä ja toivon että saisin suoran vastauksen miten pedagogiikkaa vahvistaa se

miljoonaa euroa niin että lähiopetus

tulee lisääntymään miten tämä vahvistaa pedagogiikkaa te mainitsitte että toisen asteen kesken jääneet opinnot saadaan täydennettyä mikä teidän arvionne on siitä kun nyt jo ammatillisella puolella keskeyttämisprosentit ovat korkeita kun te leikkaatte ammatillisesta opetuksesta lähiopetuksesta tuleeko tämä entisestään lisäämään keskeyttämistä tuleeko tämä entisestään lisäämään syrjäyttämistä ja mikä tämän vaikutus on ammatilliseen osaamiseen
arvoisa puhemies ministeri me kaikki puolueitten puheenjohtajat annoimme ennen eduskuntavaaleja koulutuslupauksen jossa todettiin että nyt on tehty niin paljon koulutusleikkauksia että on menty kipurajan että koulutusleikkauksia ei tulla tekemään tulevaisuudessa nyt te teette tähän kokonaisuuteen tämän vaalikauden aikana kolmentuhannen miljoonan euron kolmen miljardin leikkaukset te vaarannatte arvoisa ministeri grahn laasonen kansakunnan tulevaisuutta ja lasten ja nuorten tulevaisuutta näillä leikkauksilla te olette tehneet maailmanennätyksen koulutuslupauksen pettämisessä tämän hallituksen toimesta te olette rakentamassa lapsille nuorille ja kansakunnalle tulevaisuutta joka ei osaamisen kautta kykene rakentumaan hyväksi tulevaisuutta rakentavaksi yhteiskunnaksi ministeri

arvoisa puhemies tähän on pakko todeta keskiviikkona kolmas kuudetta kaksituhattaviisitoista tällä hallituskaudella vaalien jälkeen edustaja antti rinteen vastauspuheenvuoro jossa teiltä mistä sdp säästäisi eli täällä on lista näistä kohteista ja yksi näistä kohteista siellä olisi ollut myöskin tämä viime vaalikaudella kaatunut toisen asteen säästöratkaisu josta olisi huolehdittu ilman että koulutuspaikkoja tai koulutuksen laatua olisi lähdetty heikentämään kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa

rakenneuudistus tapahtui sillä tavalla että tehdään rakenneuudistus ensin ja sen jälkeen niistä tulee säästöjä te te olette tekemässä puhtaasti sadanyhdeksänkymmenen miljoonan säästön joka tulee johtamaan siihen että seitsemäntoistatuhattakuusisataa opiskelupaikkaa nuorilta jotka ovat tällä hetkellä ilman työtä ja koulutuspaikkaa tullaan viemään pois ammatillisen koulutuksen puolelta

kyllähän tässä tietysti on vähän kolme linjaa sosialidemokraateilla se linja jonka te kirjoititte kehykseen silloin alun perin oli kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron leikkaus se joka oli teidän vaaliohjelmassanne on toinen vaihe se oli samansuuruinen vielä ja te vielä puhuitte siitä eduskunnassa mutta nyt te olette sitä mieltä että että leikkauksia ei ei ehkä pitäisi tehdä ollenkaan kyllähän te sen tiedätte kun olette hieno mies ja erittäin älykäs että eihän sellaista leikkausta ole olemassakaan joka olisi jotenkin tehty joistakin rakenteista ja ei vaikuttaisi henkilökuntamääriin eikä oppilasmääriin vaan se vain hävittäisi kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa teidän vaaliohjelmanne mukaisesti virtuaalisesti jostakin rahaa mutta sillä ei olisi vaikutusta mihinkään te olette niin

arvoisa puhemies toistan vielä uudelleen sen että viime vaalikaudella sdpn vaihtoehto joka rakennettiin tuotiin tänne eduskuntaan ja kaatui keskustapuolueen erityiseen vastustukseen oli rakenneuudistus jossa olisi muutettu rakenteita tavalla josta olisi tullut säästöjä se vaihtoehto meillä on edelleen omassa vaaliohjelmassamme ollut esillä ja toivon että tutustutte edustaja puumala tähän

arvoisa puhemies todellakin nyt ollaan toteuttamassa historiallista reformia ammatilliseen koulutukseen ja sillä on myös vahvasti koko koulutuksen kentän tuki nythän meillä on tähän asti ollut se ongelma että ammatillisessa koulutuksessa oppisopimuskoulutus aikuiskoulutus ja ja nuorisoasteen koulutus saavat rahoituksensa ikään kuin eri putkista ja se on sitten luonut ilmeisesti näitä rakenteita joista

edellisellä kaudellakin sosialidemokraatit olisivat näitä säästöjä tehneet tällaisia rakenteita pitää järkevöittää tässä on kuitenkin tiettyjä tiettyjä haasteita ja tiettyjä kokonaisuuksia joihinka toivoisin toivoisin nyt tässä keskustelussa myös keskityttävän yksi on todella vapaan sivistystyön ja nuorisoasteen koulutuksen ammatillisen koulutuksen yhteistyö mitenkä se tässä reformissa tullaan huomioimaan myöskin sitten nostan esille näiden kalliiden koulutusten aseman tämä on yhteinen haaste hoitaa tämä uusi koulutusmalli ja reformi siten että eri koulutusaloilla on myöskin mahdollisuus jatkua ja koulutuksen laadun kehittyä edelleenkin hyväksi joten kysyisinkin ministeriltä kuinka näiden kalliiden koulutusten asema turvataan
puhemies mielestäni jo silloin vuonna kaksituhattaviisitoista keskustelussa kävi selväksi että näin suuria rahamääriä ei leikata toiselta asteelta ammatillisesta koulutuksesta ilman että koulutuksen laatu kärsii tästä olen samaa mieltä niitten kanssa jotka että rakenneuudistuksella ei edes sataayhdeksääkymmentä miljoonaa pysty tekemään järkevästi niin etteikö se heikennä koulutuksen tasoa mutta se mitä hallitus nyt tekee on siis se että vaikka nämä rakenneuudistukset ovat lykkääntyneet vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista niin te pidätte jääräpäisesti kiinni siitä että rahat viedään ensin pois ja vasta sitten tehdään toiminnallista kehittämistä kaikki asiantuntijat alalla pitävät tätä vääränä se sotkee ammatillisen koulutuksen kehittämisen ensiksi joudutaan ajamaan alas toimintoja ja ja laatua ehkä toimipisteitä ehkä ehkä oppilasmääriä ja ja näin ollen sitten se kahden vuoden päästä tehtävä uudistus jossa ehkä voisi jonkun verran järkevöittää toisen asteen koulutusta niin että rahaakin säästyisi ja aidosti tulee jälkijunassa ja ei auta tässä tämä on selkeä virhe teiltä ja toivonkin ministeri että vastaatte miksi tätä leikkausta ei voitaisi kohtuullistaa huomattavasti pienemmäksi edes niin kuin ala toivoo ja lykätä vuoteen

toki on selvää että nämä koulutuksen leikkaukset kipeitä ja meidän oppimistulokset ovat heikentyneet viime vuosina mutta kaiken keskellä on muistettava että okmn budjetti on edelleen lähes kuusi pilkku kahdeksan miljardia tähän liittyen ammatillisen koulutuksen reformi tosiaan on sellainen jota koulutuksen kentällä järjestäjät toivovat ja katson että ei pidä seurata samankaltaisesti ammattikorkeakoulureformia että päädyttäisiin vain yhteen organisaatiomalliin eli eli osakeyhtiömalliin vaan täytyy olla myös muunlaisia organisoitumismahdollisuuksia itse toivon vielä kun puheenvuoron lopulta sain ministeriltä vastausta miten tämä toisen kotimaisen kielen hallitusohjelmaan kirjattu vapaaehtoisuuden asia sen aikataulutus etenee

arvoisa puhemies tässä keskustelussa käy taas ilmi tämä vastakkainasettelu mihin me helposti tässä itse asiassa olen ymmärtänyt että tämä ammatillisen koulutuksen reformi on otettu varsin hyvin alalla vastaan ja sitä on valmisteltu varsin hyvässä yhteisymmärryksessä alan toimijoiden

on nähty paljon vaivaa ja tehty työtä että nämä säästöt pyritään myöskin toteuttamaan niin että ne olisivat järjestäjän kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaiset totta kai ne ovat sellaisia päätöksiä joita ennemmin jätettäisiin tekemättä mutta kun niitä joudutaan tekemään niin niin sitten yritetään tehdä ne mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla toivoisikin että me voisimme keskustella myöskin näistä positiivisista satsauksista joita hallitus tekee joita täällä hyvin aikaisemmissa puheenvuoroissa jo mainittiinkin ja jos puheenvuoron vielä uudelleen saan niin mielelläni käyttäisin aikaa myöskin esimerkiksi nuorisotyötä ja kulttuuria koskeviin hyviin satsauksiin
vielä yksi puheenvuoro ennen ministerin vastauspuheenvuoroa

koulutuksessa on meneillään ja suunnitteilla valtavat mullistukset ja minä todella olen huolissani suomalaisten lasten ja nuorten tulevaisuudesta koulutus on hyvinvointiyhteiskunnan perusjalka ja ajattelen että näin suuria leikkauksia ei millään voi hyväksyä mutta kaikki ei ole vain euroista ja rahasta kiinni ministeri sanoitte puheenne alkuosassa että kaikille on taattava yhtäläiset mahdollisuudet opiskeluun euroopan parlamentissa ykn alaisessa verkostossa ja monissa juristijärjestöissä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin on ihmetelty suomen tilannetta suomihan on on tunnettu tasa arvon maana suomi on tunnettu esimerkkimaana mitä tulee koulutukseen ja ja kuitenkin tähän asiaan liittyen rikotaan suomessa monia perustuslain pykäliä ja näitä rikkomuksia on erityisesti naisvaltaisilla aloilla kysyisinkin ministeriltä aikooko ministeri jatkossa edesauttaa niin että suomessa yhtäläiset opiskelumahdollisuudet toteutuisivat eettisestä tai uskonnollisesta vakaumuksesta erilaisesta taustasta huolimatta kaikille
ministeri grahn laasonen viisi minuuttia

arvoisa puhemies kiitos monista hyvistä puheenvuoroista palaan vielä tuohon ammatillisen koulutuksen reformiin koska se on selkeästi iso asia myös koskien ensi vuotta olen ihan samaa mieltä siitä että se säästöjen aikataulutus on haaste eli että säästöt tulevat voimaan ensi vuonna on mahdollista suuren lainsäädäntöuudistuksen vuoksi toteuttaa vasta kaksituhattakahdeksantoista alusta tässä on kuitenkin haettu sellaista toimintamallia missä pystytään turvaamaan koulutuksen järjestäjille mahdollisuus reagoida jo sen reformin toimintalinjausten mukaisesti muun muassa sillä tavalla että ensi vuoden säästöjen osalta koulutuksen järjestäjillä on hyvin paljon liikkumavapautta toimintavapautta toteuttaa niitä säästöjä jo jo valmistaen sitä omaa organisaatiotansa siihen uuteen aikaan siihen reformin aikaan silloin kaksituhattakahdeksantoista alusta reformia on myöskin valmisteltu hyvässä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kentän kanssa ja uskallan sanoa että sen sisällöllä on vahva ammatillisen koulutuksen kentän tuki siellä nähdään tarvetta ammatillisen koulutuksen uudistamiselle ja nämä suuntaviivat joita nyt viedään eteenpäin on laajasti siellä allekirjoitettu tietenkään ei aina voi olla niin että että jokainen samaa mieltä kaikista yksityiskohdista mutta on haettu sellaista kokonaisuutta joka vie ammatillista koulutusta eteenpäin vaikka taloustilanne on tiukka ja pystymme vastaamaan tulevaisuudessa niihin nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin entistäkin joustavammin yksi hyvä esimerkki on vaikkapa se että kun meillä vuosien varrella tutkintojärjestelmä on paisunut eli ammatillisessa koulutuksessa aina kun on tullut uusi osaamistarve on rakennettu sen ympärille uusi tutkinto ja tällä hetkellä niitä tutkintoja on se jotain joiden väliltä opiskelijoiden pitäisi pystyä valitsemaan se oma ala ja vaihtoehto ja niistä on tullut liian kapea alaisia ottaen huomioon tulevaisuuden osaamistarpeet niin tämän tutkintouudistuksen myötä joka on osa tätä ammatillisen koulutuksen reformia tutkintojen määrä puolittuu ja niistä tulee laaja alaisempia ja sisälle rakentuu sitten erikoistumisväyliä tätä on pidetty muun muassa erittäin hyvänä osana ja uudistuksena toinen iso kokonaisuus on työpaikkaoppimisen ihan merkittävä lisääminen eli koulutussopimusmallissa pyritään siihen että nimenomaan voidaan vaikuttaa keskeyttämisiin

saada siitä aitoja kokemuksia inspiroitua innostua motivoitua siitä oman työn jäljen näkemisestä siitä syystä on paljon hyviä esimerkkejä siitä millä tavalla on voitu opiskelumotivaatiota lisätä työpaikoilla kun se oppiminen siirtyy työpaikoille koulutussopimuksen keskeinen idea on että se vastuu kuitenkin siitä oppimisesta ja siitä laadusta on oppilaitoksella ja tämä haastaa tietysti myös opettajuutta mutta on on iso mahdollisuus

tähän me voimme vastata muun muassa näillä mahdollisuuksien tasa arvoon kohdistettavilla erityisavustuksilla heikommilla alueilla toimiville kouluille se on havaittu hyväksi tavaksi jatkamme siinä edellisen hallituksen hallituksen hyvää työtä samoin on sitten tämä pedagogiikan kehittäminen ja peruskoulun uudistaminen opettajien valmiuksien vahvistaminen erilaisten monipuolisten oppimisympäristöjen rakentaminen ja niin edelleen ja siihen todella tämä uusi peruskouluohjelma vastaa tämä uusi peruskouluohjelma on taas sitten rakennettu yhdessä koulutuksen ammattilaisten kanssa siinä on ollut semmoinen vahva johtoryhmä ja siinä on mukana kuntaliitto ja kunnat sitä kautta opettajien ammattijärjestö oaj ja tutkijoita yliopistojen opettajankouluttajia ja tämmöisiä koulutuksen monipuolisia tuntijoita ja siitä olen hyvin innostunut ja uskon että sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia kun se tehdään käsi kädessä kouluissa muutenkin nyt juuri tänä syksynä alkaneen opetussuunnitelmien käyttöönoton kanssa tässä ehkä sellaisia peruslinjoja meillä tietysti tuolla kulttuurin puolella mainitsinkin av kannustimet lainauskorvaukset alkavan valtionosuusuudistuksen liikunnan puolella sen valtakunnallistamisen tuodaan liikuntaa lasten lasten ja nuorten koulupäiviin on tehty uudet suositukset varhaiskasvatukseen ja lasten liikkumiseen ja niin edelleen siellä se painopiste on ollut selkeästi lapsissa ja nuorissa kielikokeilusta tuli kysymyksiä täällä sen lainsäädännän valmisteluaikataulu on on se että tämän syksyn syksyn aikana kaikki tarvittavat selvitykset ja valmistelu siitä mitkä edellytykset tämän kokeilun edistämiselle meillä on

debatti jatkuu

rouva puhemies

suomen luovalle alalle ja koko suomelle koska tämä tuki mahdollistaa parhaimmillaan suuret kansantaloudelliset ja aluetaloudelliset vaikutukset myös tässä välitän kiitokset ministeri rehnille yhteistyössä temin ja okmn kanssa tämä on hienosti sujunut liikkuva koulu hanke on erinomainen esimerkki siitä miten pienellä rahalla tehdään paljon mukana on jo lähes seitsemänkymmentä prosenttia kouluista ja viime vuonna saatiin erinomaisia tuloksia aikaan eli kaksinkertainen määrä kouluja on nyt mukana olisin kysynyt kuitenkin tästä taiteen perusopetuksen saavutettavuusrahasta minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä on tulossa toinen kysymykseni liittyy puurakentamisen koulutukseen millä tavalla sitä aiotaan lisätä

rinnalla kokonaisuuteen onko ministeri tietoinen siitä että samaan aikaan kun suomen hallitus leikkaa kaikkien vaalilupausten vastaisesti opetuksesta tieteestä ja koulutuksesta jopa kuusisataa miljoonaa euroa ruotsissa tehdään päinvastoin ruotsi kulkee täysin eri suuntaan kuin suomi ruotsi investoi koulutukseen ja tutkimukseen ja sillä on visio

arvoisa puhemies
haluan kiittää ministeriä siitä että nyt on selvästi mennyt läpi näitten maksujen uusi nimitys eli kun ennen puhuttiin päivähoitomaksuista niin sehän antoi väärän kuvan siitä mistä on kysymys

on se oikea sana joka osoittaa mistä on kysymys samalla kiitän hallitusta siitä että nämä maksujen korotukset on estetty koska se alhainen maksutaso on hyvää perhepolitiikkaa se on oikeata työllisyyspolitiikkaa ja jos mietitään kaikkia esteitä joilla saatetaan aiheuttaa loppujen lopuksi se tilanne että töihin ei kannata hakeutua niin vastuullinen hallitus ei voi semmoisia päätöksiä tehdä

jos meidän työllisyysaste nousee ja työttömyys alenee niin onko mahdollista että me pystyisimme alentamaan näitä varhaiskasvatusmaksuja sillä tavalla me saisimme kiinni sitä eroa mikä meillä on muihin sivistysvaltioihin

siinä miten asioita markkinoidaan se on politiikassa aivan uusi laji ja siltä osin täytyy sanoa että kaikki uudistaminen ja kehittäminen joista te te olette kauniisti täällä puhuneet kätkee taustalleen sen että vaaleissa luvattiin että koulutuksesta ei ei enää leikata luvattiin että koulutuksesta ei ei enää leikata melkein kahden pilkku seitsemän miljardin säästöjen päälle niitä ei peruttu vaikka viime kaudella niitä arvosteli mutta sen päälle tehdään lähes kolmen miljardin lisäleikkaukset siis mikä koulutuslupaus tällainen on luvattiin mutta leikataan sittenkin ja minusta on on aika järkyttävää että te teitte jälleen lisää koulutusleikkauksia okmn pääluokasta leikataan kiky vaikutuksia viisikymmentäyhdeksän miljoonaa ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta kaksikymmentäyksi miljoonaa miksi tätä salaillaan miksi ministeri te ette kertonut minkälaisia uusia säästöjä tämä budjettiesitys sisältää sen lisäksi peruspalveluiden valtionosuuksiin tulee järkyttävät leikkaukset ja se kohdistuu erityisesti

uusia leikkauksia ennen päätettyjen lisäksi ei tehty se mitä sanoitte tästä kiky sopimuksesta ei ollut leikkaus se hyöty mitä yliopistoille ja ammattikorkeakouluille tuli säästöjä kiky sopimuksen myötä otettiin valtiolle koska valtio tarvitsee ne rahat kiky sopimuksen kustannusten maksamiseen mutta se rahoitusasema ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla säilyy tasan tarkkaan samanlaisena

tämä kohta nyt sitten historian arkistoihin kun suulla kuultiin että tämä ei ole leikkaus te olette luvannut että kuntatalous on kustannusneutraali satakuusikymmentäkahdeksan miljoonaa säästetään kiky vaikutusten ulosmittauksella kunnista kaksikymmentäkahdeksan prosenttia siitä laskennallisesti on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen menoja ministeri täällä väitti että perusopetuksesta ei leikata se on minusta aika uskomatonta koska jo kehysriihessä te leikkasitte valtionosuuksia

miljoonaa ei riitä vaan budjettiesitys sisältää kaksisataakaksikymmentäviisi miljoonaa leikkauksia ammatillisesta koulutuksesta minusta siinäkin suhteessa pitäisi pysyä näissä luvuissa

kuntatalous pitää katsoa kokonaisuutena ja haluan huomauttaa siitä että muun muassa kunta alan järjestöt hyväksyivät sen sovun jonka me neuvottelimme heidän kanssaan ja joka liittyi kiky sopimukseen ja kuntatalouden kokonaisuuteen kunta valtio suhde on käytännössä samalla tasolla tai siis se on suhteellisen plus miinus nolla ja tilanteessa jossa valtio velkaantuu viisi pilkku viisi miljardia tämä on kohtuullinen tulos ja jos miettii kiky sopimusta ja sen vaikutusta kuntatalouteen jolla on sitten taas suuri merkitys sille mikä on kuntien kyky huolehtia muun muassa sivistyksen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tehtävistä niin se tukee myöskin kuntataloutta jos työllisyys paranee kilpailukyvyn paranemisen myötä se tukee kuntataloutta tämä pitää erottaa omakseen mutta edelleen sanon että se että kiky sopimuksesta tuleva hyöty otettiin valtiolle koska valtio faktisesti maksaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen palkat oli kustannusneutraali koska se rahoitusasema siltä osin

arvoisa rouva puhemies on todella hyvä asia koulutuksen kannalta että kuntatalous on nyt paremmassa kunnossa kuin viime vaalikaudella todella me joudumme myöskin tässä toiseksi suurimmassa pääluokassa säästämään eli opetus ja kulttuuriministeriön pääluokassa ja se on haasteellista mutta kuitenkin välttämätöntä sen takia on tärkeätä että nyt myös täällä eduskunnassa meillä jaostossa ja valiokunnassa katsotaan näiden päätösten vaikuttavuutta laajemmin erityisesti ammatillinen koulutus on on tässä suhteessa haaste ja nämä uudistukset todella tärkeitä tässä tullaan myöskin siihen että tämän koulutuksen pitäisi olla hyvinkin joustavaa esimerkiksi meidän suunnallamme ministeri orpon kanssa tuolla turussa raumalla uudessakaupungissa vaasassa hyvin nopeasti nyt teknologiateollisuus etenee ja on vaikeuksia saada saada koulutettua väkeä riittävästi siellä insinöörejä myöskin ammatillisella puolella koulutuksen pitäisi pystyä tähänkin taipumaan että se on tässä hyvässä nousussa mukana mitä vaikuttavuuteen tulee niin liikunnan huippu urheilun määrärahoissa joita muuten perittiin takaisinkin puolisen miljoonaa

arvoisa puhemies tässä me nyt olemme kinastelleet näistä leikkauksista jo aika pitkään mutta olisi tärkeää kyllä odottaa myös sosialidemokraateilta kunnollisia esityksiä koska täällä on kaksi entistä opetus ja kulttuuriministeriä paikalla siinä taloustilanne on todella vakava ja tämä taloustilanne on tullut vakavaksi aikaisempien hallitusten aikana tämä kiky sopimus olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten kaksi vaalikautta sitten meillä ei olisi näin vaikeata taloustilannetta nytten meillä on kuitenkin jotain housussa ja se pitäisi putsata pois sieltä siinä mielessä täytyy kiittää ministeriä että hän on onnistunut näin vaikean taloustilanteen aikana luomaan uusia toimintamalleja ja muutoksia joilla saadaan aikaiseksi parempia tuloksia yksi näistä on tämä nuorten työssäoppimisen lisääminen ja esimerkiksi ammatillisen koulutuksen reformi jossa ennen kaikkea nuorelle mahdollistetaan osatutkintoon tähtäävää koulutusta ja jossa nimenomaan näitä syrjäytyneitä nuoria yritetään ottaa kiinni ja antaa heille semmoisia polkuja että he saavat työpaikkoja

kyllä me voimme käyttää tämän päivän siihen että siitä kuinka paljon eri puolueiden mielestä pitäisi säästää vasemmistoliiton näkemys on että satayhdeksänkymmentä miljoonaa on selvästi ylimitoitettu säästö kun puhutaan ammatillisesta koulutuksesta mutta se kaikista keskeisin ja tärkein kysymys johon ei olla vielä saatu vastausta ministeriltä on että vaikka hallitus pitäisi kiinni tästä ylimitoitetusta ylimitoitetusta säästötavoitteesta niin miksi te toteutatte nämä säästöt tässä järjestyksessä ja tällä tavalla

puhemies minun mielestäni kun puhutaan ammatillisesta koulutuksesta tämä tutkintouudistus on todellakin hyvä mutta minun mielestäni mistä ollaan puhuttu että miten taataan että ne opiskelijat jatkossa jotka tarvitsevat paljon lähiopetusta saavat

ei ole tullut vastausta ei tullut kaksi viikkoa sitten eikä ole tullut kun on ollut erilaisia työryhmiä jotka pohtivat tätä niin miten voidaan taata että saadaan sitten tästä kerhotoiminnasta arvoisa puhemies haluaisin kyllä saada vastausta jossain vaiheessa kun suunnitellaan nyt että kerhotoiminta on mahdollista esikoulun yhteydessä miten taataan silloin että että on

tämän uudistuksen jälkeen moniammatillinen yhteistyö on ollut vahvuus miten tämä taataan esimerkiksi oppilashuollossa kun maakuntauudistus ja sote uudistus astuvat voimaan mitä

arvoisa puhemies tässä resurssikeskustelussa on hyvä muistaa se että suomen koulutuskustannukset ovat varsin hyvällä tasolla jos kansainvälistä vertailua katsotaan perusopetuksessa jopa jopa oikein hyvällä tasolla täytyy todeta että tämä meidän luokanopettajajärjestelmä näyttää olevan hyvin hyvin tuottava järjestelmä eli kaiken kaikkiaan minusta pitäisi pohtia sitä miten näistä käytettävistä resursseista saadaan mahdollisimman hyvä tulos sitten aikaiseksi on tietenkin viidesosa nuorista miehistä jotka ovat koulun ja työelämän ulkopuolella mutta on pohdittava miten panoksia käytettäisiin paremmin ihan suorana kysymyksenä ministerille onko etenemässä oulun yliopiston tutkinnonanto oikeus rakennusalan diplomitutkintoon eli tämä ajatus siitä että nykyisiä opintoja voitaisiin yhdistää niin että saataisiin uusi erillinen tutkinto
arvoisa puhemies edustaja rinne maalaili kyllä ihan kohtuuttoman kovia uhkakuvia aiemmassa puheenvuorossaan ei se maailma siellä arjessa ihan tuolta näytä toiminnallisia muutoksia voidaan tehdä ilman ja on kysymys siitä millä tavalla meidän oppilaitosten johto rakentaa ja ja kehittää sitä oppilaitostaan uskon siihen että meillä on aivan loistavia ammattilaisia opettajia oppilaitosten johtajia he kykenevät kyllä ilman tätä tulevaa ammatillista reformilainsäädäntöäkin tekemään paljon otetaan esimerkkinä ihan tilankäyttö me kiersimme meidän eduskuntaryhmän sivistysvaliokuntaryhmän kanssa ja siellä tuli esille ihan konkreettisia esimerkkejä millä tavalla ihan tilankäyttöä voidaan tehostaa jo ilman tulevaa lainsäädäntöä

puhemies täällä on tänään ja myöskin eilen puhuttu nuorten aikuisten osaamisohjelmasta eli naosta minä olen itse seurannut läheltä tätä erittäin vaikuttavaa viime kaudella käynnistynyttä ohjelmaa ja siitähän on saatu erinomaisia tuloksia eri puolilla suomea eli vailla ammatillista koulutusta olevia nuoria on koulutettu ammattiin ja he ovat saaneet töitä tai jatko opiskelupaikan syyskuussa ministeriöstä tuli tiedote jonka mukaan nao ohjelmaan on tulossa kymmenen miljoonan euron lisäys minä ilahduin todella kovasti tästä tiedotteesta mutta kun asiaa tutki tarkemmin esimerkiksi tästä budjettikirjasta niin itse asiassa näyttääkin siltä että nao ohjelmasta otetaan kaksitoista miljoonaa pois eikä suinkaan sinne lisätä kymmentä miljoonaa että

ja myöskin ammattilaisten hyvänä pitämää ohjelmaa ollaan nyt

arvoisa rouva puhemies savonlinnasta viedään opettajankoulutuslaitos ja sen myötä lähes yhdeksänsataa opiskelijapaikkaa tuore sote selvitys kertoo että uhan alla ovat nyt myöskin sairaalan päiväleikkaukset ja päivystystoiminta jos se toteutuu sellaisenaan samalla se uhkaisi kaikkia niitä ammattikorkeakoulupaikkoja joita hoitoalalla savonlinnassa on

säästöt toivoisin ministeriltä arviota siitä millaiset mahdollisuudet on lisätä ammattikorkeakoulutuspaikkoja savonlinnassa tai edes pelastaa ne nykyiset paikat

arvoisa puhemies kiitos jälleen keskustelusta täällä viitattiin ruotsiin ruotsissa tehtiin jo kauan sitten sellaiset toimet jotka korjasivat julkisen talouden tilannetta ruotsissa

julkinen talous tasapainoon jotta pystytään tulevaisuudessa myöskin lisäämään koulutuksen määrärahoja täällä tuli vielä runsaasti puheenvuoroja ammatillisesta koulutuksesta siitä pääsemme pian puhumaan lisää kun se lainsäädäntö saadaan eteenpäin kysyttiin muun muassa lähiopetuksen perään tässä ammatillisen koulutuksen reformissa keskeistä on osaamisperusteisuus eli se ajattelu siitä että että keskitetään huomiota siihen että saavutetaan se määritelty osaaminen siihen tullaan sitten hyvin erilaisin keinoin eli yksilöllisiä polkuja rakennetaan ne jotka tarvitsevat enemmän lähiopetusta sitä saavat heidän se pitää saada ja sitten niille jotka pystyvät itsenäisempään työskentelyn työskentelyyn työpaikoilla ja sitä kautta oppimiseen sekin on mahdollista samoin aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on keskeistä sillä saadaan lisättyä tehokkuutta tällä hetkellä meillä on tosielämän tilanteita joissa aloitetaan aina alusta vaikka puuttuisi vain tietty osaaminen ja jatkossa pystytään joustavammin aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta rakentamaan yksilöllisiä koulutuspolkuja ja sitä kautta myöskin tehostamaan ja säästämään niitä niitä resursseja erityisesti tietysti aikuisten kohdalla kun heillä on jo sitä aiempaa osaamista muun muassa työelämästä ja aiemmista

siitä hyvin iloinen se on yksi hallituksen kärkihankkeista tavoitteena vahvistaa taiteen perusopetusta siinä on hyvin paljon innostusta ilmassa nimenomaan niissä mahdollisuuksissa missä tuodaan taiteen perusopetusta kulttuuria sinne koulujen iltapäiviin mitkä ovat semmoista tyhjäkäynnin aikaa monissa perheissä että vanhemmat ovat töissä ja ja harrastukset eivät ole vielä alkaneet ne iltapäivät kannattaisi ottaa paremmin käyttöön samoin sitten liikuntaseurojen kanssa tehtävä yhteistyö myös siellä koulujen iltapäivissä voi olla yksi keino madaltaa harrastamisen kynnystä ja myöskin perheille tulevia kustannuksia tälle hallitukselle on erittäin tärkeätä se että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus vähintään yhteen itselle mieluisaan harrastukseen ja erilaisin toimin pyrimme siihen että tämä olisi mahdollista pyrimme hillitsemään myöskin niitä kustannusten nousuja mitä harrastamisessa on erityisesti isommissa kaupungeissa

keskustelu jatkuu seuraavaksi pääministerin puheenvuorolla tähän osioon meillä on käytettävissä kaksi tuntia pääministeri aloittaa kahdeksan minuuttia
arvoisa herra puhemies hallituksen suunnitelma velaksi elämisen lopettamiseksi julkisessa taloudessa vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi perustuu siihen että toisaalta menot jäädytetään noin viiteenkymmeneenviiteen miljardiin valtion budjetissa ja tulojen ja tasapaino saavutetaan suurin piirtein sillä hetkellä kun työllisyysaste saavuttaa seitsemänkymmenenkahden prosentin rajan no mitä keinoja meillä tähän on ensinnäkin lyhyellä tähtäimellä me me olemme tehneet tämän neljän miljardin raskaan säästöpaketin toiseksi pidemmällä tähtäimellä menoja hillitään suurilla uudistuksilla joista tärkein on sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ja esimerkiksi eilen julkistettu liikennekaari on tässä tärkeässä roolissa ja kolmanneksi työllisyysastetavoite tulee myöskin sen saavutettuamme pienentämään työllisyysmenoja kolme elementtiä muodostavat pääkeinot millä menopuoli pidetään kurissa tulopuoli edellyttää sitä että pääsemme parin prosentin kasvu uralle ja että tuo työllisyysaste saavuttaa seitsemänkymmenenkahden prosentin tason tämä hallitus on myöskin sitoutunut siihen että emme siirrä julkisen talouden ongelmia kunnille kunnat joutuisivat tinkimään silloin peruspalveluistaan kuntatalous laitetaan siis kuntoon samassa aikataulussa se on jo nyt hyvällä uralla ja kuntatalouden tasapaino on täysin mahdollista saavuttaa vuonna

veroasteen nostaminen jatkuva nostaminen on syönyt suomen kilpailukykyä suomalaisen työn kilpailukykyä ja kilpailukyvyn heikkeneminen on näkynyt työllisyydessä tämä puolestaan kiertyy julkiseen talouteen kasvavana menopaineena ja tästä kierteestä meidän nyt pitää päästä eroon verojen korottaminen ei tästä syystä ole hallituksen keinovalikoimassa julkista taloutta tasapainotettaessa

selvästi meidän tavoitteen yläpuolella ei ole olemassa sellaista seikkaa joka estäisi meitä kipuamasta pohjoismaiden kumppaneiden pohjoismaiden kumppaneiden tasolle sanotaan että sitä saa mitä mittaa sitä saa mitä mittaa kun kova työllisyysastetavoitteemme on jatkuvasti julkisessa keskustelussa ajoittain myös kovan arvostelun kohteena samanaikaisesti tavoitteeseen

ja toisaalta panostamista korkean arvonlisän tuotteisiin ja palveluihin ja digitalisaatioon suomen tilanteessa niin kuin eilen totesin on myös myönteisiä valonpilkahduksia on paljon myönteistä mutta nämä signaalit ovat vielä kovin hentoisia pitkään jatkunut talouden supistuminen on kuitenkin takana viimeisimmän tiedon mukaan tuotanto kasvoi heinäkuussa prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta työllisyysaste nousi vuodessa prosenttiyksiköllä ja työttömyys meni prosenttiyksikön alaspäin samoiten suomalaisten epävarmuus työpaikan säilymisestä on vähentynyt merkittävästi mikä on tukenut yksityisen kulutuksen kasvua pitkään jatkunut epätoivon ja apatian kehä on kääntynyt nyt toivoksi paremmasta tekemisen meiningiksi kun saamme vielä sen käännettyä suomi sata hengessä yhdessä tekemiseksi meitä ei pysäytä kukaan

eläkeläiset saavat vastaavan kevennyksen tällä kaudella keskeisimmät toimet tähän mennessä ovat olleet siis tämä viisisataaviisitoista miljoonaa tässä budjetissa eläkeläisille satakolmekymmentäviisi miljoonaa ja tälle vuodelle työtulovähennyksen korotus neljäsataaviisikymmentä miljoonaa nämä

pääosan hallitusohjelmassa luvatuista yritysten ja metsätilojen sukupolvenvaihdosta ja yrittäjyyttä työllistämistä työllistämistä edistävistä toimista näiden yhteismäärä on sataseitsemänkymmentä miljoonaa sukupolvenvaihdokset siis helpottuvat tällä halutaan taata sinivalkoisen kasvollisen omistajuuden säilyminen suomessa työllistäminenhän on on tapahtunut viime vuosina juuri tällaisissa yrityksissä sukupolvenvaihdosten huojennuksiin on liittynyt myöskin alaikäisiin kohdistuva epäkohta joka tässä yhteydessä myöskin

sitten eilen täällä käytiin paljon keskustelua yrittäjävähennyksestä oppositiosta ainoastaan kd antoi selvän tuen yrittäjävähennykselle edellinen hallitus alensi yhteisöverokannan kahteenkymmeneen prosenttiin ja samaan aikaan korotti merkittävästi pääomatulojen verokantaa näin osakeyhtiöiden verotusasema parani verrattuna muihin yhtiömuotoihin lähinnä verosyistä suomesta on tullut yksi maailman osakeyhtiöityneimmistä maista tälle kehitykselle ei välttämättä löydy muita järkeviä perusteita näissä olosuhteissa katsottiin tarpeelliseksi keventää yksityisten elinkeinonharjoittajien henkilöyhtiöiden osakkaiden sekä maatalouden metsätalouden ja porotalouden harjoittajien verotusta erityisellä yrittäjävähennyksellä uusi vähennys keventää yrittäjäasemassa olevan henkilön verotusta suhteessa palkansaajan verotukseen tätä voidaan pitää perusteltuna muun muassa siitä syystä että yrittäjän työ ja sosiaalioikeudellinen asema on heikompi kuin työsuhteessa toimivan asema suomessa

yksin yrittävää ja heidän määränsä on kasvussa toiveissa on että tavoiteltavaan työllisyystavoitteeseen päästäisiin sekä työsuhteiden lisääntymisen että yrittäjien määrän kasvun kautta uusi yrittäjävähennys kohdistuu kaikessa olennaisessa hyvin pieniin yrityksiin vuoden kaksituhattaneljätoista

perusteella seitsemälläkymmenelläseitsemällä prosentilla verotettavaa voittoa tuottavista elinkeinonharjoittajista vuotuinen tulos oli alle kolmekymmentätuhatta euroa henkilöyhtiöiden osalta vastaava luku oli seitsemänkymmentäyhdeksän prosenttia hallitus haluaa siis korjata tämän fysioterapeutit kampaajat suutarit maatalousyrittäjät porotalousyrittäjät vaikkapa kahvilayrittäjät näiden kovaa työtä tekevien pääasiassa yksin yrittävien aseman hallitus haluaa tällä päätöksellä korjata osakeyhtiömäistä toimintaa tekevien kanssa samalle tasolle arvoisa puhemies käyn vielä vielä seuraavassa puheenvuorossani sitten tätä velkaantumisen probleemaa läpi kahdeksan minuuttia tuli täyteen nyt on
mahdollisuus pyytää vastauspuheenvuoroja

arvoisa puhemies tämä ensi vuoden suomen juhlavuoden teema on todella yhdessä ja tässä salissa aika moni meistä oli yhdessä vielä vähän aikaa sitten sitä mieltä että tärkeintä on se että menemme tästä vaikeasta talouden laaksosta yli yhdessä sillä tavalla että kaikki pidetään kyydissä mukana eli pidetään huoli siitä että käytetään talouden sopeuttamiseksi oikeudenmukaisia keinoja ja pidetään huoli että tuloerot eivät pääse kasvamaan no eilen kävi selväksi se että tästä hallituksen verolinjasta jonka pääministeri myönsi hyötyvät euromääräisesti ja suhteellisesti eniten kaikkein

näin kävi ilmi eilen illalla nyt sen lisäksi sitten kun on katsottu tätä budjetin menopuolta kelassa on tehty siitä että nämä teidän päätöksenne lisäävät lapsiköyhyyttä lisäävät vanhusköyhyyttä lisäävät yleistä köyhyyttä ja lisäävät tuloeroja miten tämä sopii näihin puheisiin että mennään tästä yhdessä läpi niin että kansakunta pysyy eheänä

puhemies vaikeina aikoina juuri pitäisi tehdä toimia joilla puolustetaan sitä mikä on arvokasta ja nyt näyttää siltä että hallitus ei tee niitä uudistuksia mistä se puhuu mutta hallitus kyllä tekee leikkaukset jotka heikentävät heikompiosaisten asemaa koulutusta ja ja lasten tulevaisuutta samaan aikaan ruotsi panostaa juuri näihin asioihin toivon että pääministeri kuuntelee eikä naureskele vieressä olevan ministerin kanssa

euroa useamman vuoden aikana korkeakouluilta vaikka ne eivät ole osa julkista sektoria virallisesti vaikka valtiovarainministeri niitä kohtelee muutoin erillisinä toimijoina niin te leikkaatte heiltä nämä rahat vaikka he olivat kiky sopimuksessa mukana hyvällä uskolla että he voivat nämä rahat säilyttää ja niillä kehittää toimintaansa miten te pääministeri vastaatte siihen että yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat petettyjä

puhemies tätä ensi vuoden budjettia on mahdollista tarkastella kahdesta eri näkökulmasta ensimmäinen on vaikutukset tasa arvoon ja eriarvoisuuteen kuten tässä kuultiin perusturvaleikkaukset johtavat siihen että pienituloisten suomalaisten ansiot laskevat ja myöskin näistä veronkevennyksistä hyötyvät eniten suurituloiset suurin vaikutus ostovoiman osalta on niiden suomalaisten osalta jotka tienaavat enemmän kuin seitsemäntuhatta euroa kuussa ja esimerkiksi eläkeläisten osalta ostovoima laskee kaikkien niiden eläkeläisten jotka saavat vähemmän kuin kaksituhattaviisisataa euroa kuussa eläkettä toinen näkökulma on työllisyys on mahdollista edistää työllisyyttä alentamalla tuloverotusta kyllä mutta työllisyyden näkökulmasta keskeistä olisi silloin saada aikaiseksi mahdollisimman suuri vaikutus ostovoimaan ja kun nämä ostovoimavaikutukset nyt ovat kaikista suurimmat suurituloisten kohdalla samanaikaisesti kun pienituloisten ostovoima laskee niin miten te te olette hallituksessa arvioineet näitä työllisyysnäkökulmia ja vaikutuksia tästä budjetista eikö nimenomaan työllisyyden edistämisen näkökulmasta olisi ollut tehokkaampaa ja järkevämpää rahankäyttöä suunnata näitä veronkevennyksiä pienituloisille

arvoisa puhemies niin kuin me tiedämme työllisyyden nostaminen on se keskeisin asia jotta me voimme tulevaisuudessakin rahoittaa hyvinvointiyhteiskuntamme tässä me olemme esittäneet kymmenen toistaiseksi hallitus ei kokonaan ole ottanut ohjelmaansa toivoisin nyt että hallitus ottaisi vakavasti muun muassa sen minkä olemme rkpn suunnalta nostaneet panostuksen työhyvinvointiin professori guy ahonen esitti tässä muutama kuukausi sitten että jos me panostaisimme enemmän työhyvinvointiin me voisimme säästää jopa miljardeja koska kyse on siitä että tänä päivänä menee kaksikymmentäviisi miljardia siihen että ihmiset eläköityvät ennakkoon ja voivat huonosti sairauspoissaoloihin ja niin edelleen oletteko hallituksessa miettineet näitä asioita kunnolla sitten pitäisi ottaa huomioon myös se että koko maata pitää pitää tulevaisuudessa mukana niin että alueitten kilpailukyky säilyy

puhemies kaikki hallitukset aikanaan tekevät myös hyviä päätöksiä arvoisa pääministeri niin teidänkin hallitus on tehnyt silloin kun te te teette hyviä päätöksiä me kannatamme mainitsitte tämän yrittäjävähennyksen sen lisäksi voin tässä kertoa että kannatamme lämpimästi lämpimästi myöskin sitä että

eilen puheessanne puhuitte perintöveromuutoksista joiden avulla turvataan suomalaisten perheyritysten jatkuvuutta sekin on erinomainen

suomi tarvitsee lisää vientiä lisää työpaikkoja lisää verotuloja siinä mielessä on aivan ihmeellistä että vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat niitä toimia joilla suomen perusteollisuuden kilpailukykyä parannetaan

hallitus tekee on oikeudenmukaisuuskysymys ostovoiman osalta on aivan käsittämätöntä että täällä ammutaan alas tähän kilpailukykysopimukseen liittyvä veropoliittinen ratkaisu nyt te olette vastustamassa sitä ratkaisua jolla saatiin aikaan suomessa historiallinen kilpailukykysopimus keskustalaisen hallituksen ja koko hallituksen aikaansaannoksena totta kai se demarit teitä harmittaa kun teitä ei enää tarvita tässä kiky

aikana tehdyistä budjeteista paras budjetti tässä hallitus on ollut tienhaarassa joko jatketaan edellisien hallituksien leikkauslinjalla nyt kasvuun tämä hallitus panostaa kasvuun ja tämä on minun mielestäni erityisen tärkeä linjanveto hallitus on tehnyt tässä budjetissa monta erityistä hyvää asiaa nimenomaan just luonut niitä kasvun edellytyksiä ja luonut niitä työpaikkoja niin että saavutetaan se kunnianhimoinen työllisyysasteen tavoite mikä hallituksella on seitsemänkymmentäkaksi prosenttia toimia viennin edistämiseksi pienyrittäjyyteen ja sitten minun mielestäni tämä veronalennus on oikein hyvä juttu

kuitenkin noin miljardin verran tämä työtulovähennys kaksisataaneljäkymmentä miljoonaa euroa kohdistetaan pieni ja keskituloisiin samoiten hallitus kompensoi tämän kikyn mukana tulevan mukana tulevan veronalennuksen myös ja keskituloisille ihan pienimmille tuloille kolmekymmentä miljoonaa kysynkin pääministeriltä eikö tämä teistäkin vaikuta hyvältä

puhemies parlamentaarisessa demokratiassa opposition kuuluu luonnollisesti arvostella hallituksen toimia ja tuoda esille vaihtoehtoja joita ei tietysti ole juurikaan nähty mutta kyllä minä sitä ihmettelen että täällä suomessa nyt oppositio moittii aivan kaikkea eikä näe mitään hyvää kun kuitenkin suomen taloudessa on näköpiirissä positiivisia merkkejä edustaja ville niinistö täällä sanoi että tämä hallitus ei tee uudistuksia no tämä hallitushan tekee enemmän uudistuksia kuin yksikään sellainen hallitus missä vihreät ovat olleet mukana eläkeuudistus valtava uudistus sote etenee liikennekaari iso uudistus normien purku koulupuolellakin tehdään merkittäviä uudistuksia vaikka on jouduttu tekemään myös säästöjä taloudessa ja työllisyydessä nähdään myönteisiä

puhemies edustaja lindtman kuvasi näitä köyhyysasteen muutoksia eri väestöryhmissä niitten takana on ihmisiä minä olen paljon kulkenut tuolla ihmisten keskuudessa kentällä ja törmännyt eläkeläisiin jotka miettivät ostavatko ruokaa vai lääkkeitä hallituksen toimenpiteet ovat vaikuttaneet tähän olen törmännyt lasten vanhempiin jotka miettivät sitä miksi heidän lapsellaan on vain puolikas opettaja kun hallitus leikkaa koulutuksen puolelta olen törmännyt opiskelijoihin jotka jotka miettivät ensi vuoden alusta toimeentuloaan kun hallitus leikkaa kaksikymmentäkahdeksan prosenttia toimeentulosta pois minä olen tavannut työttömiä jotka miettivät että kun tulee

koko tuesta tai kolmentuhannen euron työttömyyttä edeltäviltä tuloilta rahoista arvoisa puhemies tämä hallitus eriarvoistaa ja jakaa suomalaista yhteiskuntaa todella rajulla tavalla pääministeri sipilä onko alkion asia unohtunut hän toteaa että köyhän asiaa ei saa koskaan unohtaa

jos tästä seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitteesta jäädään hallituksen talousohjelman perustalta lähtee pohja pois näin totesi valtiovarainministeri petteri orpo ylen ykkösaamussa viime lauantaina valtiovarainministeri orpo on myös todennut että vaalikauden puoliväliriihessä otetaan uudet leikkaukset käyttöön jos työllisyystavoitteesta jäädään joka ikinen ekonomistiarvio ja myös ihan tilastokatsaus antaa ymmärtää että tästä tavoitteesta jäädään

arhinmäki ja edustaja niinistö ja sen jälkeen valtiovarainministeri orpo
arvoisa puhemies pääministeri sipilä kun julkistitte hallitusohjelman te sanoitte vahvojen ja hyväosaisten on kannettava muita suurempi vastuu olen tästä samaa mieltä kun katsoo tätä teidän budjettiesitystänne ja eduskunnan tietopalvelun tekemiä laskelmia niin tämän te olette unohtaneet ensi vuoden budjetissa leikataan käteenjäävät tulot vähenevät köyhimmältä kahdeltakymmeneltä prosentilta samaan aikaan te annatte kaikkein eniten rikkaimmalle kymmenelle prosentille niille jotka tienaavat seitsemäntuhatta euroa kuukaudessa tai enemmän minua mietityttää se miten tämä teidän sanomanne on unohtunut vuodessa pohdin sitä pyöriikö alkio haudassaan kun keskustan puheenjohtajasta pääministeri sipilästä on tullut päällään seisova robin hood joka ottaa köyhiltä ja jakaa rikkaille

on hyvä uudistus jota me kannatamme se lisää kilpailua lisää työpaikkoja ja ennen kaikkea digitalisaatiossa on isoja mahdollisuuksia eli eli kyllä me toivomme hallitukselta juuri tämänkaltaisia uudistuksia joissa saadaan työpaikkoja ja edistetään markkinataloutta mutta ei heikennetä heikompiosaisten asemaa tai leikata koulutuksesta meidän pääviesti on se että hallitus on katsonut

siihen suuntaan siksi haluan korostaa että on todella nurinkurista että samaan aikaan kun ruotsi panostaa koulutukseen ja tutkimukseen ja tuotekehitykseen täällä laitetaan lisää rahaa sellaisiin tehottomina pidettyihin yritystukiin joita asiantuntijat kritisoivat kaikki meidän asiantuntijat sanovat että tehottomia yritystukia pitäisi vähentää ja reilua markkinataloutta ja kilpailua edistää valtiontukien pitäisi olla kannustimia talouden uudistamiseen ei pysyviä vanhan säilyttämisen tukia ja tässä haluan haastaa hallitusta

arvoisa puhemies työllisyys on avainkysymys hallituksen asettama tavoite seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteesta tarkoittaa sitä että yhä useampi ihminen joka on työikäinen ja työkykyinen pääsee osallistumaan työelämään hänen tilanteensa paranee sillä vaikutetaan laajasti yhteiskunnan hyvinvointiin on ihan selvää että jos tuohon ei päästä ja jos ei olla sillä polulla pitää tehdä lisää toimia siksi hallitus on nostanut työllisyyden kärkeen me haluamme tehdä kaiken mahdollisen jotta mahdollisimman moni ihminen pääsee töihin ei ole mitään muuta keinoa ja jos talous ei kasva jos työllisyys ei parane niin se tarkoittaa koko suomen kansantaloudelle erittäin ikäviä aikoja en ole sanonut että me olisimme tässä tilanteessa ensi keväänä me teemme kaikkemme nyt tällä valitulla linjalla että työllisyys paranee kasvu lähtee liikkeelle ne lukuisat toimet joita on budjetissa ja myöskin ne uudistukset jotka ovat valmisteilla ja nimenomaan uudistukset edustaja niinistö on siinä aivan oikeassa että vain ja ainoastaan uudistamalla meidän yhteiskuntaa dynaamisemmaksi ja sellaiseksi yhteiskunnaksi joka hyväksikäyttää digitalisaatiota robotisaatiota ja uutta teknologiaa ja sillä että me nostamme aina sen työn tekemisen kannattavaksi kannustinloukkuja purkamalla me saavutamme sen kestävän kasvun jolla me voimme meidän pelastaa

arvoisa puhemies jatkan muutaman sanan tästä velkaantumisesta eilisessä keskustelussa nousi esille että tänä tai ensi vuonna velkaannuttaisiin enemmän kuin rinteen tekemässä budjetissa vuodelle kaksituhattaviisitoista jos te otatte tästä budjettikirjasta sen lopussa olevasta liitteestä esille sivun kuusikymmentäyhdeksän niin siinä siinä tarkastellaan julkisen talouden velkaantumista ja meidän täytyy katsoa aina kun velkaantumisesta puhutaan nettoluotonantolukuja näistä nettoluvuista on putsattu pois kertaluonteiset tuloerät kuten rahastojen liikelaitosten tuloutukset ja valtion myyntitulot

on nolla tämä tarkoittaa siis että julkisessa taloudessa velaksi eläminen on silloin loppunut ja tässä tässä tarkastelussa on on otettava huomioon myöskin se että valtiontaloutta rasittaa kertaluonteisina erinä kärkihankkeiden rahoitus joka on yksi pilkku kuusi miljardia kaiken kaikkiaan ja ne ajoittuvat vuosille kaksituhattakuusitoista

ja näitä ei ole enää vuonna

mutta tämä taulukko jos te siihen tutustutte tuo esiin myöskin yhden huolenaiheen työeläkerahastojen ylijäämä pienenee koko ajan se johtuu osittain siitä että rahastojen tuotot pienenevät mutta meidän pitää muistaa että eläkejärjestelmän kestävyys on rakennettu myös seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteen varaan ja siitäkin näkökulmasta hallituksen ydintavoite on aivan välttämätöntä saavuttaa muutamaan kysymykseen ehdin myöskin vastata kiky sopimus lähtee siitä että julkisesti rahoitetuilta instansseilta otetaan kiky hyöty kilpailukyvyn parantamisesta kilpailukykysopimuksesta on kysymys tämä koskee kaikkia julkisesti rahoitettuja toimintoja valtiota kuntia yliopistoja ja niin edespäin se on ollut koko ajan se lähtökohta tästä ei varmasti kellään pitäisi olla mitään epäselvää on tietenkin niillä jotka eivät neuvotteluissa ole olleet mukana

olevan vastauspuheenvuorotarvetta

kyllä minä nyt toivoisin että pääministeri ymmärtää että tämä hallitus ottaa lisää velkaa siksi että se saa antaa veronkevennyksiä omalle etupiirilleen suomalaiset ovat tänä päivänä olleet kovin huolissaan ja aivan ymmärrettävästi eriarvoistuminen kasvaa ja moni suomalainen toden totta on toivonut että se robin hood ilmestyisi sieltä sherwoodin metsästä ja tietenkin aika iso pettymys oli että sieltä ei tullut robin hoodia vaan tuli se nottinghamin seriffi

leikataan muun muassa kun eläkeliiton puheenjohtaja eeva kuuskoski käytti puheenvuoronsa hän sanoi että eläkeläisiin kohdistuu julmia leikkauksia lapsiperheiltä leikataan työttömiltä puhemies minä nyt toistan tämän alkiolaisuuden hengen eikö pääministeri nyt olisi aika ottaa pari piirua alkiolaiseen suuntaan pari piirua alkiolaiseen suuntaan siten että köyhää ei unohdeta ja ihan tosissaan mietitään sitä että köyhille annetaan ja mieluumminkin rikkailta otettaisiin

kauniisti kuvitetun satavuotiaan suomen budjetin iso kuva valitettavasti on tuloerojen ja eriarvoisuuden kasvu kyllä minua suututtaa se että hallitus yrittää puheilla luoda kuvaa siitä että nyt ollaan antamassa kädenojennus pienituloisille vaikka tosiasia on se että kaikki laskelmat osoittavat hallituksen politiikan heikentävän pienituloisimpien toimeentuloa ensi vuonna työttömät köyhtyvät pienituloiset eläkeläiset köyhtyvät opiskelijat köyhtyvät lisäksi näiden samojen ihmisten toimeentuloa ja elämää hankaloittavat esimerkiksi asiakasmaksukorotukset ja lääkekorvausleikkaukset samaan aikaan hyvätuloisille annetaan satoja euroja enemmän

herra puhemies tässä nyt näyttää arvoisa oppositio siltä että kaikki ne joita oppositio on tavannut ovat nuoria vanhoja eläkeläisiä opiskelijoita lapsiperheitä mutta te te olette unohtaneet tavata yrittäjät ilmeisesti toivoisin että keskustelisitte myöskin niitten yrittäjien sitä sataakymmentätuhatta työpaikkaa jolloin voitte ehkä kuulla sen miksi tulee yrittäjävähennys se antaa vähän mahdollisuuksia lisää mutta kysynkin arvoisalta valtiovarainministeriltä ja pääministeriltä pitäisikö vielä tehdä lisää nyt on kysymys esimerkiksi yrittäjän sosiaaliturvapuolesta että innostettaisiin sitä yrittäjyyden puolelle yksihän on esimerkiksi yrittäjien vakuutuspuoli alle kymmenentuhannen euron vuosittaisella vakuutusmaksulla ei saa minkäänlaista ansioturvaa jos menettää tietyllä tavalla yrittämisen edellytykset yrittäjillä tilanne on se että neljä päivää on niin sanottu omavastuuaika siinä ettei saa yhtään sairauskorvauksia taikka se että myöskin yrittäjän perheenjäsenet tulkitaan yrittäjiksi

kiitos edustaja jaskarille ensiksi haasteesta viimeksi eilen sdp oli paikalla keskustelemassa suomen yrittä jien kanssa heidän haasteistaan ja mahdollisuuksistaan arvoisa pääministeri yrittäjät odottavat uusia avauksia he odottavat avauksia myös kansainvälistymiseen ja tähän toki tarvitsemme niitä vetureita niitä suuria yrityksiä joista edustaja niinistökin oli huolissaan lähinnä heidän tuistaan kysymys on siis suomen verotuloista tuottavuudesta ja jalostusarvosta mutta miksi sitten ruotsi menestyy miksi heillä talouskasvu kantaa miksi he pystyvät ylläpitämään hyvinvointivaltiota olemmeko me todella sitä mieltä tässä salissa että pysty haastamaan ruotsia tässä asiassa eli puhun nyt viennistä ja vientiin liittyvästä osaamisesta

puhemies hallitusta on toistuvasti kritisoitu siitä että te ette tee minkäänlaisia vaikutusarviointeja ette arvioi päätöstenne vaikutuksia tuloeroihin ette arvioi arvioi sukupuolivaikutuksia ette arvioi lapsivaikutuksia jos katsoo tätä budjettia tarkkaan niin havaitsee että se on jälleen kerran tasa arvovihamielinen budjetti perustelen tätä muun muassa sillä että kun te vaikeutatte naisten työssäkäynnin edellytyksiä heikentämällä päivähoitoa naisten työllisyysaste laskee jos verrataan ruotsiin ruotsissa on perhepolitiikalla tuettu naisten työssäkäynnin edellytyksiä te ette tee mitään sen eteen että että perhepolitiikka olisi suomessa tasa arvoisempaa ette tasaa vanhemmuuden kustannuksia ette tarkastele kriittisesti kotihoidon

kiinni tästä sovitusta ajasta nyt otamme vielä edustaja strandin edustaja kaikkosen ja edustaja lindtmanin ja sen jälkeen pääministeri värderade
talman arvoisa pääministeri tässä kirjassa kuvataan hyvin kuinka valtioneuvoston työssä johtamisessanne korostuu yhteensovittaminen keskeisten ongelmien laaja alaisuus sekä kokonaiskuvan ja näkemyksen muodostaminen suomen kaltaiselle pienelle maalle on tietenkin erityisen tärkeää pitää huolta niiden alojen ja vientiklustereiden toimintaedellytyksistä joita meillä onneksi vielä on missään nimessä ei saisi sortua vanhanaikaiseen sektoribyrokratiaan ilman syvällistä taloudellisten dynaamisten vaikutusten arviointia

arvoisa puhemies kyllä nyt vähän on kohtuutonta sanoa että hallitus ei tee mitään vaikkapa naisten työmarkkina aseman parantamiseksi nyt suosittelen että edustaja alanko kahiluoto avaa sen kirjan ja katsoo että sieltä löytyy ihan konkretiaa kyllä tämän asian suhteen euroa kertakorvauksena naisten työmarkkina aseman parantamiseksi se on paras teko pitkään aikaan tällä sektorilla ja todetaan myös että vaikkapa päivähoitomaksujen alentaminen yksinhuoltajilla kyllä sekin parantaa tilannetta monessa perheessä mutta arvoisa puhemies jos edustaja viitanen sanoo että me jaamme veronalennuksia omille eturyhmillemme no jos kaikki palkansaajat yrittäjät ja kaikki eläkeläiset ovat meidän eturyhmiämme niin kai sitten niin on mutta eivätkö ne teitä kiinnosta ja kyllä meitä kiinnostavat myös heikommassa asemassa olevat ja sen takia että pystytään turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut terveys koulutus päivähoito vanhustenhoito meidän pitää saada työllisyys ylös ja siinä suhteessa kysyn pääministeriltä onko mitään terveisiä kuulumisia tuolta työmarkkinajärjestöjen neuvottelupöydästä etenevätkö neuvottelut siellä toivotulla tavalla
arvoisa puhemies jos pääministeri kesken kaiken haluaa vaihtaa niitä niitä lukuja joita tarkastellaan niin sekin on mahdollista mutta jos niin tehdään niin silloin se mitä te sanoitte budjetti infossa ja myös valtiovarainministeri sanoi on puppupuhetta koska jos tuon saman taulukon mukaan mennään niin ensi vuodelle velkaantuminen kasvaa eikä vähene toisin kuin te vielä budjetti infossa väititte vaihdetaan vain pelisääntöjä kesken mutta kannattaa olla sitten tarkkana ettei itse tule puhuneeksi itseään pussiin no joo tämä huomiona me käytämme niitä lukuja joilla hallitus on aikaisemmin puhunut ja kiistatta on niin että velkaantuminen on tänä vuonna korkeampaa kuin rinteen aikana arvoisa puhemies nyt pääministeri kuitenkin kiertää tätä keskeistä kysymystä

kokonaisuudessaan hallituksen päätösten vaikutukset suomalaisten eriarvoisuuteen ja eheyteen itsenäisyyden juhlavuotena voitteko vähän avata sitä

veronkevennyksiin omille etupiireille näitä etupiirejä ovat siis eläkeläiset pieni ja keskituloiset pienyrittäjät ja ja yritysten sukupolvenvaihdoksia tekevät no sitten täällä on viitattu tähän tähän taulukkoon mikä tuli kiky sopimuksen perusteella kiky sopimuksessa työmarkkinaosapuolet sopivat sopivat muun muassa siitä että että sairausvakuutusmaksun päivärahamaksua siirtyy työnantajilta työntekijöille ja tämä on verovähennyskelpoinen erä se on selvää että se vaikuttaa siellä taulukkojen yläpäässä enemmän ja hallitus korjasi tämän omilla toimillaan sillä tavalla että veronkevennykset taulukkoihin tehdään pieni ja keskituloisille sillä tavalla tästä saadaan niin tarkalleen suora käyrä kuin pystytään vain saamaan hallitus siis korjasi sitten alkioni kyllä kyllä tunnen alkio toteaa muun muassa että jos jonkun kansan tuotanto on pienempi kuin kulutus sen talous menee rappiotilaa kohden tästä tästä tässä on kysymys tällä tällä menolla me emme pysty pitämään huolta vähempiosaisista niistä jotka eivät itsestään pysty huolehtimaan vahva talous on kaikkein tärkein köyhän ystävä koska se takaa pitkässä juoksussa sen että pystymme hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämään

euroa tulee työnantajalle josta äiti jää äitiyslomalle historiallinen uudistus pitkään puhuttu viimeinkin se saadaan nyt aikaan ja se piti kieltämättä hallituksen runtata läpi että se saatiin

puhemies vielä tästä yrittäjävähennyksestä siinä on sama ongelma kuin hallituksen verolinjassa eli miksi silloin kun resurssit ovat vähissä annetaan eniten rahaa niille jotka tarvitsevat tarvitsevat sitä vähiten hallituksen oman oman esityksenkin mukaan ylivoimaisesti suurin euromääräinen hyöty tästä yrittäjävähennyksestä tulee harvalukuisille suurituloisille yrityksille ja ammatinharjoittajille tässä maassa minkä vuoksi ehdotetulla vähennyksellä ei arvioida olevan merkittäviä yritystoimintaa kasvattavia vaikutuksia hallituksen omasta esitysluonnoksesta meillä on suomessa valtavasti itsensätyöllistäjiä pienyrittäjiä jotka elävät erittäin pienillä tuloilla ja jotka eivät hyödy tästä yrittäjävähennyksestä sitä ryhmää hyödyttäisi enemmän esimerkiksi se että lähdetään nostamaan alvin alarajaa että huolehditaan yrittäjien sosiaaliturvasta ja että kohdennetaan veronkevennykset niille pienituloisille joiden kohdalla myöskin ja se lisäraha mikä saadaan kaikista varmimmin menevät kulutukseen

alkion keskeisen lauseen köyhän asiaa ei saa koskaan unohtaa minusta olisi hyvä saada vastaus tuohon edustaja lindtmanin kysymykseen siitä miten te itse arvioitte tämän hallituksen politiikkaa eriarvoisuuden yhteiskunnan jakamisen näkökulmasta kun kansaneläkelaitoksen tutkimus osoittaa selkeästi että suomessa on gini kerroin nousemassa se osoittaa selkeästi että suomalaisten eri väestöryhmien osalta köyhyys on lisääntymässä niin miten te itse arvioitte onko hallituksen politiikka oikeudenmukaista ja reilua tavallista kansaa

arvoisa puhemies olen samaa mieltä siitä että talous on väline sille että me saamme ihmisten hyvinvoinnin kuntoon mutta jos talouspolitiikassa tehdään ratkaisuja joissa leikataan juuri heikompiosaisilta niin sitten se on vastoin sitä tavoitetta mikä meillä pitäisi olla että tässä juuri vahvistetaan suomalaisten yhtenäisyyttä ja kaikkien mahdollisuuksia tavoitella unelmiaan ensi vuoden budjetti lisää lapsiköyhyyttä lasten luokkayhteiskunnan vaaraa leikataan myös toiselta asteelta niin että nuorten koulupudokkuus erityisesti poikien syrjäseuduilla uhkaa lisääntyä tämä ei voi olla se suunta millä suomen talous ja hyvinvointi nousevat että koulutuksen saaminen on yhä vaikeampaa olen pääministerin kanssa myös arvopohjasta eri mieltä te myönnätte avoimesti että teille kikyn tavoite oli leikata julkiselta sektorilta niin työnantajilta kuin työntekijöiltä ja siirtää se hyöty yksityisten yritysten saamaan saamaan hyötyyn heidän työntekijöidensä palkkaleikkurista eli hoitajat opettajat ja poliisit maksavat tämän ja heillä lomarahasta leikattiin niin että moni heistä jää miinukselle vaikka veronalennuksia tulee ja se on teidän politiikkanne seurausta

kun sairaus on pitkäaikainen ja vakava edessä on yleensä leikkaus ja se on välttämätön suomi on pitkäaikaisesti seitsemän kahdeksan vuotta ollut vakavasti sairas taloudeltaan sitä hoidettiin tässä menneinä vuosina ehkä seitsemän vuotta verolaastarilla ja velkapillerillä ja ne eivät muuta kuin pahensivat tilannetta nyt on tunnustettu tässä hallitusohjelmassa ja hallituksessa että leikkaukset ovat välttämättömiä jotta potilas paranee

onnistuneen leikkauksen jälkeen on hyviä vuosia edessä ja meillä on nyt nähtävissä että leik kaukset ovat jo alkaneet vaikuttaa työllisyys paranee velkaantuminen vähenee bruttokansantuote nousee päinvastoin kuin viime kaudella jolloin kaikki nämä menivät punaiselle väärään suuntaan noilla väärillä lääkkeillä siksi meillä on nyt tulevaisuus ja paremmat näkymät ja tästä kiitän kyllä hallitusta

tätä tulonjakokeskustelua jatkaa te te olette arvoisa oppositio kaikella kunnioituksella aivan erinomaisesti tuoneet esille nämä tulonjakokysymykset mutta tulonhankkimisasioista minä en ole teidän suusta paljon kuullut te kaikki olette olleet hallituksessa sinä aikana kun suomen työttömyyden kustannukset ovat tuplaantuneet ja työllisyysaste ei ole noussut tämä ei ole moite mutta tämä on fakta ja silloin minä olettaisin että teidänkin pitäisi tuoda jonkinmoista positiivista sävyä keskusteluun ja kertoa niistä työmarkkinakysymyksistä millä me saamme työllisyysasteen nostettua sinne seitsemäänkymmeneenkahteen ja työttömyyden kustannukset vähennettyä

hallitus tosiaan jakaa omille kannattajilleen rahaa ja niinhän se tekee meidän kannattajamme ovat kirvesmiehiä parturi kampaajia luovien alojen pienyrittäjiä myös maanviljelijöitä jopa poromiehiä heitä helpottaa tämä yrittäjävähennys heitä helpottaa maksuperusteinen alv

on parasta köyhän asiaa työttömyydeltä meidän pitää katkaista niskat ja se onnistuu vain sillä että me uudistamme suomea me muutamme suomea mutta se pitää tehdä niin että kaikki pidetään kelkassa kaikki ihmiset ja alueet ja tähän toivotaan kyllä punavihreää oppositiotakin mukaan

arvoisa puhemies on aivan päivänselvä asia että työllisyysastetta ei nosteta veroja korottamalla mielestäni se on sanottava ääneen mutta sen sijaan pitää katsoa sitä kokonaispakettia siinä olen samaa mieltä siitä että pitäisi tehdä kunnon vaikutusten arviointia siitä mitä ne uudistukset jotka nyt halutaan viedä läpi

käytännössä tulevat merkitsemään niille asemassa oleville koska korotetaan omavastuuta koskien lääkkeitä hoitokustannuksia matkakustannuksia ja niin edelleen ja halutaan tehdä sote uudistus joka myös pahimmassa tapauksessa eriarvoistaa kansalaisia siitä mikä tilanne on tänä päivänä toivon edelleen pääministeri että vastaisitte siihen kysymykseen miksi ollaan jakamassa maata a ja b maakuntiin joista a maakunnissa on täyden päivystyksen palvelut ja kuudessa b maakunnassa ei ole tämä on iso asia ja se koskettaa montaa

ensi vuoden budjetti on edelleen viisi pilkku viisi miljardia alijäämäinen ja jos me olemme rehellisiä täällä salissa niin julkisen sektorin velanottoa ei saada kuriin vain verotusta kiristämällä tai tekemällä leikkauksia sieltä täältä tarvitsemme talouskasvun emmekä saa sitä kasvua ilman uusia vientimarkkinoita

katoamaan ja pääministerin vastaus oli että velkaantuminen loppuu suunnilleen sinä päivänä kun työllisyysaste on seitsemänkymmentäkaksi prosenttia kysyn pääministeriltä eikö se ollut tavoite jo tälle kaudelle että työllisyysaste olisi seitsemänkymmentäkaksi prosenttia arvoisa puhemies

hallitus siirtää häikäilemättä veronmaksajien rahaa omistajille niin sanotun yrittäjävähennyksen saajien listasta pääministeriltä ja muilta puuttui jotakin lääkärit apteekkarit juristit eduskunnan tietopalvelun mukaan yli puolet rahoista seitsemänkymmentä miljoonaa euroa menee ylimpiin tuloluokkiin suomen rikkain apteekkari saa kaksikymmentäviisituhatta euroa puhtaana käteen joka vuosi sellaista köyhän se ei lisää yrittäjyyttä se ei lisää työllisyyttä vaan velkaantumista jälleen yli sata miljoonaa euroa jos haluatte aidosti auttaa pieniä yrityksiä niin apteekkarivähennyksen sijaan nostakaa alvivelvollisuuden alarajaa kuten sdp esittää ennen vaaleja kaksikymmentä johtavaa taloustieteilijää vetosi ettei yritysten perintöveroa lasketa mutta hallitus laskee huojennusten jälkeen yrityksen perijän efektiivinen veroprosentti on kaksi pilkku kahdeksan siis kaksi pilkku kahdeksan ja sekin on liikaa vakavinta on että samalla vaarannatte aidon yrittäjyyden miksi ette auta heitä ostamaan yritystä jotka eivät ole syntyneet kultalusikka suussa miksi ette auta fiksua köyhää yrittäjäksi hatunnosto sastamalan ville laineelle ja muille rohkeille uusille sinivalkoisille omistajille arvoisa

puhemies niin kuin täällä jatkuvasti oikein toistetaan kyse on siitä ihmiset pitää saada töihin jotta ihmiset työllistyisivät me tarvitsemme aidosti joustavat työmarkkinat työllistämisen pitää olla nykyistä kannattavampaa ja työn tekemisen täytyy olla nykyistä kannattavampaa tarvitaan siis paikallista sopimista täytyy kiinnittää huomiota siihen että yrityksille työn hinnalla ja työehdoilla on merkitystä siinä työllistetäänkö mutta sitten se kolmas asia että työn tekeminen olisi nykyistä kannattavampaa yksi esimerkki jos yksinhuoltajaäiti helsingissä kahden

aivan toisella tavalla liikkumatilaa myös palkkojen osalta ja joustavuutta työmarkkinoilla

köyhän asiaa ei saa koskaan unohtaa mutta valitettavasti te pääministeri sipilä näytätte sen unohtaneen kun katsoo eduskunnan tietopalvelun laskelmia niin kaksikymmentä prosenttia suomen köyhimmistä ovat ne jotka tässä teidän budjetissanne jäävät miinuspuolelle suurimman plussan saavat ne jotka tienaavat yli seitsemäntuhatta euroa kuukaudessa kysymys on oikeudenmukaisuudesta yhteiskunnan jakautumisesta mutta kysymys on myös työllisyyspolitiikasta jossa me kaikki jaamme yhteisen tavoitteen siitä että työllisyysastetta pitää saada nostettua sitä pitää saada nostettua sillä että vienti vetää mutta tällä hetkellä työllisyyttä ylläpitävät kotimarkkinat kotimainen kysyntä arvoisa pääministeri kun te annatte kaikkein eniten niille jotka tienaavat yli seitsemäntuhatta euroa kuukaudessa kuvitteletteko että he käyttävät jokaisen lisäeuron ja sentin kotimaiseen kysyntään vai käyttäisivätkö pikemminkin ne jotka tienaavat alle tuhatviisisataa euroa kuukaudessa

puhemies ministerit täällä aivan aiheellisesti korostaneet korkean työllisyysasteen merkitystä maamme tulevaisuudelle meillä on onneksi jo ilonaiheita joillakin alueilla ja aloilla ja esimerkiksi meriteollisuuden lupaava kasvu on myös sellaista että se heijastelee koko koko suomeen varsinkin kun alihankintaverkko kattaa koko suomen ja siellä siellä on nähtävissä jopa vahvaakin kasvua ei pelkästään orastavaa kasvua mutta tällä kasvulla on kuitenkin haasteensa nimittäin koulutetun työvoiman saanti on sitten kysymys toisen asteen ammattilaisista amk insinööreistä diplomi insinööreistä tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista tämä näkyy turun kaupungissa joka on korkeakoulukaupunki selvää osaamisvajetta on teknisillä aloilla toivonkin hallitukselta siinä vaiheessa kun mietitään ratkaisuja ymmärtäväisyyttä jolla taataan osaavan työvoiman saatavuus niin varsinais suomeen kuin koko suomeenkin arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies hallitus on tyystin sivuuttanut julkisen talouden menoleikkausten vaikutukset myös perus ja ihmisoikeuksiin menoleikkaukset huonontavat entisestään heikoimmassa asemassa olevien asemaa ja euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on jo pitänyt toimeentulotuen vähimmäistasoa suomessa liian heikkona ja voi sanoa että näitten leik kausten seurauksena meillä on kyllä kohtalaisen kohtalaisen varmasti vaikeuksia euroopan sosiaalisen peruskirjan noudattamisessa nyt olisi tarvittu nimenomaan linjakysymyksiä siitä miten tehokkaimmin käydään hyvinvointiyhteiskunnan varjoissa vaanivaa köyhyyttä vastaan tulo ja veropolitiikkaan tarvittaisiin täsmätoimia heikoimmassa asemassa olevien arkisen toimeentulon helpottamiseksi listalla ovat niin vähävaraiset lapsiperheet koulupudokkaat pitkäaikaistyöttömät vajaakuntoiset ylivelkaantuneet kuin köyhimmät eläkeläiset eikö sipilä nyt ole aika kääntää kampea ja heittää hyväosaisten hyysääminen ja parantaa heikko osaisten asemaa

tehty kilpailukykysopimus joka kiistatta parantaa erityisesti suomalaisen viennin kilpailukykyä ensimmäinen miinusmerkkinen tuloratkaisu vuosikymmeniin ja sille pitää antaa arvoa että sellaiseen myöskin työntekijäjärjestöt ovat halunneet lähteä se on kiistaton apu tämän kilpailukyvyn kannalta ja sitä kautta se tulee tukemaan työllisyyskehitystä toinen elementti on kotimainen kysyntä jonka varassa tällä hetkellä olemme sitä tukee tämä veroratkaisu kiistatta varmasti tukee sitä tukevat myöskin lukuisat investoinnit joita ollaan tällä hetkellä tekemässä perusväylänpitoon infrahankkeisiin korjausvelan purkamiseen kärkihankkeissa on paljon asioita joilla kotimaista kysyntää ja kotimaisia investointeja tuetaan kolmas on tärkeä kysymys kohtaanto meillä on tällä hetkellä avoimia työpaikkoja yhtä paljon kuin vuonna kaksituhattakahdeksan ennen tämän korpivaelluksen alkua siksi me olemme perustaneet nyt jossa käydään tuloloukkujen kimppuun jotta työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa maksut verot ja etuudet käydään kaikki läpi ja puretaan toivottavasti saadaan konkreettisia tuloksia pääministeri kaksi

sillä tavoitellaan toki sitä että se yksin yrittävä palkkaa kaverin tekee enemmän tulosta ja näkee siellä mahdollisuuden mahdollisuuden veromuutoksillahan haetaan aina myöskin dynaamisia vaikutuksia no miksei sitä tehdä alvin alarajan nostolla sitä selvitetään myöskin tässä valtiovarainministerin esittämässä selvityksessä mutta ei sekään ole aivan ongelmaton esimerkiksi parturi kampaamossa jos mennään alvirajan yli helposti tulee niin että sitten tulee se pakkoyrittäjyys siihen seuraavaan tuoliin me haluamme myöskin työnantajayrityksiä enemmän ja uskoisin että sen pitäisi olla myöskin sdpn tavoitteena että kaikista ei ei tehdä väkisellä yrittäjiä sitten tästä jakautumisen näkökulmasta edustaja rinne kaikkein tärkeintä on työllisyysasteen nostaminen tämän hallituskauden aikana nyt ihmistä enemmän on töissä me olemme ihan hyvällä uralla tavoiteuralla tässä ja se on se kaikkein tärkein toimi kahdella tavalla ensinnäkin työ on parasta lääkettä moniin ongelmiin se että koemme tarpeelliseksi itsemme ja niin edespäin ja sitten sitten toinen puoli asiaa on se että me saamme sillä sillä tavalla julkista taloutta kuntoon

se on sen koko homman idea kilpailukykysopimuksen mukaisesti tällä korjataan lähinnä vientiteollisuuden yritystoiminnan kilpailukykyä kustannuskilpailukykyä tämä on vain osa koko ratkaisua jos tämän salin opeilla nyt menisi eteenpäin niin minä olen kyllä hyvin hämmentynyt tästä kiky osuudesta täällä on todettu toisaalta että kiky ei riitä ja toisaalta sitten sanotaan että kiky ei ole oikea toimenpide emmekö me voisi nyt sopia että se kiky on oikea toimenpide työmarkkinajärjestöt ovat itse arvioineet sen tuovan neljäkymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa me arvioimme varovaisemmin kolmekymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa se on merkittävin toimi ensi vuonna jos se toteutuu niin me olemme taas

on ihan selvää että talouden kasvu ja työllisyysasteen nostaminen työttömyyden vähentäminen ovat niitä keskeisiä asioita kun pitkällä aikavälillä

viedään eteenpäin mutta se mitä me olemme kritisoineet hallituksen osalta on erityisesti tämä menopolitiikan eriarvoistava linja niin kuin totesin kansaneläkelaitoksen laskelmissa selkeästi köyhyys lisääntyy suomessa ja köyhyyden takana on ihmiset te ette ole vastannut tähän kysymykseen kun olen monta kertaa miten te näette tämän menopuolen eriarvoistavan yhteiskuntaa jakavan kehityksen vaikuttavan suomalaisen yhteiskunnan ilmapiiriin sdp on esittänyt konkreettisia toimenpiteitä aktiivista työllistämispolitiikkaa me olemme esittäneet konkreettisia toimenpiteitä työllistämiseen liittyen me olemme esittäneet konkreettisia toimenpiteitä viennin vahvistamiseen kotimarkkinoitten vahvistamiseen

ennen vaaleja käyty kilpailu siitä kuka leikkaa eniten on yhtä paljon pölhöpopulismia kuin jatkuva pelko ja kauhukeskustelu tässä salissa suosittelen sen takia kansantaloustiedettä yritystaloustieteen tai kotitaloustieteen soveltamista valtiontalouteen

kokoomuksen kansanedustaja juhana vartiaista tässä

arvoisa puhemies on oleellista myös se mitä tässä budjetissa ei ole tässä ei ole arvonlisäveron korotusta kun täällä vihreät ja vasemmistoliitto yrittävät profiloitua pienituloisten ja köyhän kansan ystävinä niin he olivat itse viime vaalikaudella nostamassa arvonlisäveroa mikä on tehokkain tapa nimenomaan kurittaa pienituloisia sitä ei ole tässä budjetissa

olisi todellinen kämmenenlyönti köyhän kansan poskelle arvoisa pääministeri kun puhuin tästä arvonlisäverosta ja sen merkityksestä pienituloisille paljon suurempana kuin suurituloisille haluaisin varmistaa sen tässä budjetissa sitä ei ole mutta onko siitä ollut puhetta että se ei myöskään olisi koko vaalikaudella keinovalikoimassa mukana

puhemies pohdin blogissani joka on syytä myös muidenkin kenties lukea verotuksen kokonaisjärjestelmää ja sitä miten sitä voisi fiksusti kehittää tulevaisuudessa yksi taloustieteilijöiden esittämä ajatus on se että arvonlisäverokannat yhtenäistetään jos menet tekemään laskuharjoituksen että jos vaikkapa arvonlisäverokannat yhtenäistetään kahteenkymmeneenneljään prosenttiin valtion kassaan kilahtaa kaksi pilkku neljä miljardia euroa lisää varoja ja siitä voidaan vaikka nolla pilkku kahdeksan miljardia euroa laittaa suoraan kunnallisveron perusvähennykseen ja tukea suoraan ihmisiä tällä tapaa se olisi semmoinen taloustieteellinen aina kompensoidaan suoran tuen kautta mieluiten

arvoisa puhemies me olemme tässä salissa monista asioista samaa mieltä ainoastaan paremmalla työllisyydellä ja paremmalla taloudella voidaan tämä hyvinvointiyhteiskunta säilyttää ja ylläpitää ja siitä ovat kaikki samaa mieltä että tarvitaan uusia yrittäjiä tarvitaan uusia vientimarkkinoita ja tarvitaan tuontia korvaavia uusia yrityksiä no mitenkä sitten meidän mielipiteemme jakautuvat mitenkä saadaan näitä uusia yrityksiä sen tähden hallitus panostaa esimerkiksi yrittäjävähennykseen että saadaan uusia yrityksiä siinä on aina riski kun lähtee yrittäjäksi ja siihen että se riski himmenee ja pienenee tarvitaan kiihokkeita sen tähden sekä olemassa olevien että mahdollisesti uusien yrittäjien kannalta tarvitaan kiihoke yrittäjävähennys on selkeästi yksi sellainen jota yrittäjät ovat toivoneet ja nyt ovat saaneet uskon että tällä tavalla tässä asiassa päästään eteenpäin ja se meidän kaikkien yhteinen toive tulee

edelleen vielä hämmästelen tuota edustajakaima alanko kahiluodon puhetta ja sen sen tarkoitusta niin ja haluan nyt sen sanoa että hallitus nimenomaan tässä budjetissa tasaa vanhemmuuden kustannuksia ehkä hän tosiaan meni lukemaan tätä budjettia mitä siellä todellisuudessa sanotaan työn linja on hallitukselta ollut oikea linja niin kuin tässä salikeskustelussa on kuultu ja ja kun vaihtoehto olisi se että tehdään uusia säästöjä tai lisäleikkauksia niin niin tämä työn linja on on se mihin on kannattanut panostaa kuten pääministeri totesitte tähän tavoitteeseen tarvittavien keinojen hyväksyttävyyskin pikkuhiljaa kasvaa vaikka se ei kyllä tästä salikeskustelusta täysin ole käynytkään ilmi paitsi edustaja vartia vartia kyllä ansaitsee erityismaininnan prosenttia on silti kova tavoite rohkeuden pitää riittää loppuun asti ja pitää tehdä myös mahdollisia lisätoimia odotukset ovat korkealla että kannustinloukkujen purkamista pohtiva työryhmä pääsee esityksiin toivon todella että riittää jatkossakin rohkeutta tarvittaviin toimiin arvoisa puhemies

en tunnistanut itseäni äsken työmarkkinajärjestöksi niin kuin edustaja anttila täällä totesi vaan kyllä hallitus on se joka tekee verotuspäätökset ja edellisellä kaudella ne verotuspäätökset tehtiin niin että tuloerot kapenivat

eilisessä keskustelussa useampi edustaja täällä luonnehti niitä keskusteluja joita kansalaisten kanssa on tässä kesän aikana käynyt omasta mielestäni yksi tärkein viesti kansalaisilta meille on se että nyt tehkää ne tarvittavat uudistukset tehkää ne tarvittavat uudistukset tällä linjalla hallitus pääministeri ja valtiovarainministeri tällä hetkellä ja kyllä ihmettelen sitä miksi täällä halutaan jatkuvasti kyseenalaistaa niiden uudistusten vaikutukset ja merkitykset tavan takaa jopa ne merkitykset ja vaikutukset jotka tulevat suoraan yrittämisen edellytysten kohentamiseen väistämättä työpaikkoja luovia yritysten kehittämistä edistäviä toimenpiteitä ja sitä kautta meidän hyvinvointimme kohentamista ja niin edelleen on selvä että kohtalonyhteys on työllisyysasteen nostotavoitteen seitsemänkymmenenkahden prosentin kanssa velkaantumisen taittamisen ja hyvinvoinnin turvaamisen kanssa se on ihan selvä kohtalonyhteys ja sitä työtä nyt hallitus tekee mutta siihen kritiikkiin yhdyn mitä täällä on että

vielä tästä kilpailukykysopimuksesta se ei ollut oikeudenmukainen ratkaisu eikä vasemmistoliitto ole pitänyt sitä myöskään oikeana lääkkeenä niihin ongelmiin joista suomi tällä hetkellä talouden osalta kärsii julkisen sektorin työntekijät maksavat kilpailukykysopimuksesta kaikista kovimman hinnan ja heidän palkanleikkauksiaan ei myöskään kompensoida näillä veronkevennyksillä vaan julkisen sektorin työntekijöiden ansiotaso laskee mielestäni se edustaa myöskin menneen ajan työmarkkina ajattelua ajatellaan että suomen kilpailukyky paranee sillä että pidennetään työaikaa ja alennetaan palkkoja olen aika monta yritystä kiertänyt kesän aikana enkä ole vielä tavannut sellaista yritysjohtajaa joka olisi minulle sanonut että kyllä työajan pidennys on minun yritykseni kilpailukyvyn kannalta keskeinen luin talousjohtajabarometria tältä keväältä kukaan siihen vastanneista yritysjohtajista ei allekirjoita väitettä siitä että sillä olisi merkittävää vaikutusta oman firmansa kilpailukykyyn

puhemies haluaisin kysyä pääministeriltä kuinka talouden tasapainottaminen ja uudistaminen olisi helpompaa näyttää siltä että valta on hajautuneena kovin moneen suuntaan se on yhtä lailla työmarkkinajärjestöillä kuin valtiovarainministeriön virkamiehillä tämä voi olla toki myös hyvä asia

keskusteltu myös siitä miksi ruotsissa työllisyystilanne on paljon parempi siellähän työllisyysaste on tänä päivänä seitsemänkymmentäviisi prosenttia ja me olemme kuudessakymmenessäseitsemässä no ruotsissa muun muassa on kokonaan erilainen perhevapaajärjestelmä kuin meillä suomessa jos kävelette tukholmassa ja katsotte ympärillenne niin näette paljon nuoria miehiä pienten lasten kanssa kyllä suomessakin näitä miehiä näkee päiväsaikaan lasten kanssa mutta ei yhtä paljon kuin ruotsissa sen takia herra pääministeri me olemme peräänkuuluttaneet kunnollista perhepoliittista jotta me saisimme enemmän naisia töihin meillä pitää olla rohkeus nähdä ne mahdollisuudet ja tässä olisi nyt syytä riisua ne ideologiset pakkopaidat ja nähdä että tässä on mahdollisuus

arvoisa herra puhemies vuonna seitsemänkymmentäkolme jolloin martti miettunen pantiin hätätilahallituksen johtoon sanos uudestaan okei oli kuusikymmentäkolmetuhattaneljäsataaviisikymmentä työtöntä suomessa sitä ennen työttömyys oli haarukassa pitkän aikaa neuvostoliiton kanssa käytävä kauppa piti työllisyyttä pitkään hyvänä sen jälkeen sitten tuli ongelmia ja nokia piti pitkään suomea pinnalla tällä hetkellä meillä on samoin laskuperustein noin kuusisataaviisikymmentätuhatta työtöntä oecdn tutkimuksissa suomi sijoittuu kaikista heikoimmin jopa aivan peränpitäjäksi työmarkkinoiden jäykkyydessä pitää paikkansa epäilen että kaikki nämä perusongelmat johtuvat siitä että työllistyminen on liian monimutkaista liian riskipitoista ja näihin asioihin ei ole haluttu tai pystytty puuttumaan riittävän kovalla otteella

pääministeri kaksi minuuttia

arvoisa pääministeri te sanoitte tuossa joitakin tunteja sitten että nyt tulee viisisataa miljoonaa verohelpotuksiin ja sama myös eläkeläisille nyt minä kysyisin kun tuolla valtiovarainvaliokunnassa joka muuten on juuri tämä budjettivaliokunta kävi ministeri kertomassa että tästä viidestäsadasta miljoonasta kyllä ensin menee sata miljoonaa sellaisille ihmisille jotka ovat ahkeria ja ja tienaavat enemmän ja sen jälkeen sitten annetaan neljäsataa miljoonaa toisille ahkerille ihmisille jotka tienaavat enemmän ja annetaan myös muille ihmisille jotka tienaavat enemmän ja sanotaan vielä että sama annetaan eläkeläisille no mistä syystä nyt kun sitten lasketaan näitä asioita yhteen käy siten että eläkeläisten ostovoima laskee

laskee kaksi prosenttia ja ne jotka tienaavat seitsemäntuhatta euroa saavat seitsemänkymppiä kuukaudessa ja ne jotka tienaavat kaksituhatta euroa saavat

arvoisa puhemies en tiedä oikein mitä selittäisin kun en tunnista tuosta sitä mitä valtiovarainvaliokunnassa eilen kerroin mutta vielä kerran eli ne kiky sopimuksen maksujen ja muutosten vaikutukset johtivat siihen että suurituloisten verotus ja veroluontoiset maksut alenivat noin satakaksikymmentäviisi miljoonaa jos muistan luvun oikein ja kun hallitus oli luvannut sataviisitoista miljoonaa euroa kiky sopimukseen veronalennuksia se summa kokonaisuudessaan kohdistettiin sinne pieni ja keskituloisille sen lisäksi eläkeläisten verotusta kevennetään vastaavasti ja siihen käytetään satakolmekymmentäseitsemän miljoonaa euroa eli tämä on tämä kokonaisuus ei niin kuin te sanoitte tunnuitte ymmärtäneen väärin olen ehkä ilmaissut itseäni epäselvästi tämä on hyvin oikeudenmukainen ratkaisu sen lisäksi vielä kolmekymmentä miljoonaa euroa suunnataan kaikkein pienituloisimmille jotka maksavat vähän tai eivät ollenkaan veroa ja me haemme sinne sen parhaan mallin jolla me voimme kohdentaa kun puheenvuoron sain niin haluan vielä todeta sen että noteerasin tämän danske bankin ekonomistin esityksen siitä että kun rahaa halvalla saa niin sitä kannattaa ottaa mutta kuitenkin kyse on kokonaisuudesta ja siitä että meillä meillä velka kasvaa niin kuin täällä on todettu tekin olette edustaja aalto ollut siitä huolissanne se velka otettaisiin taas sen velan päälle ja kun kaikki velka pitää maksaa takaisin ja kun kokonaisuus vaikuttaa siihen miten meidän luottoluokitustamme arvioidaan mikä taas vaikuttaa siihen mikä on se korko mitä maksamme veloistamme niin en nyt kyllä heti lämpene mielestäni näitä keskusteluja ja varsinkin ekonomistien ajatuksia kannattaa kaikkia harkita ja punnita mutta mielestäni nyt tämä velkaantumisen määrä on kova

puhemies vielä perhepolitiikkaan hallitusta on kyllä ihan oikeasti syytä kiittää siitä euron kertakorvauksesta äitien työnantajille vihdoin tuohon ikuisuuskysymykseen saatiin saatiin edistystä hämmentävää hämmästyttävää minusta on se että vihreät yrittää koko ajan vetää lokaan tämän hyvän saavutuksen ihan parasta tasa arvotyötä olisi kyllä se että miesten ja naisten välinen palkkaero saataisiin kurottua umpeen siinä toinen ikuisuuskysymys ja on pakko katsoa sitten tietysti työmarkkinajärjestöjen puoleen ja siihen ryhmään ketkä ovat lähimpänä sitä tuosta työllisyysasiasta vielä meillä on edelleen noin seitsemänkymmentätuhatta työpaikkaa vailla tekijää tämä kohtaanto ongelma on olemassa jos nuo työpaikat saataisiin nyt täytettyä niin jo se olisi pieni askel kohti seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetta arvoisa pääministeri mitä tehdä tuolle

tiedämme vaikeat ajat ja vaikeat päätökset edellyttävät luottamusta mutta valitettavasti on niin pääministeri sipilä että te te olette omalla toiminnallanne horjuttanut tätä luottamusta vuosi sitten te piditte tvssä aika koskettavankin puheen kansakunnalle jossa pyysitte eläkeläisiltä lapsiperheiltä opiskelijoilta ja palkansaajilta uhrauksia monet ymmärsivätkin tämän vetoomuksenne ja olivat valmiita tinkimään vähästään nyt vuotta myöhemmin olette tuoneet tänne eduskuntaan talousarvion jossa hyvää on eläkeläisille palkansaajille ja tavallisille yrittäjille kohdennetut veronalennukset mutta sitä te ette pääse karkuun että tämä budjettiesityksenne pitää myös sisällään ihan uusia veronalennuksia eräänlaisia

sttkin kertoi tekstiviestillään meille että hallituksen kaavailema yrittäjävähennys suosii eniten ylimpien tuloluokkien ihmisiä mikä selviää eduskunnan tietopalvelun muistiosta miten te ajattelette että tämä on oikeudenmukaista ja miten te ajattelette että se on taloudellisesti järkevää tässä tilanteessa

arvoisa puhemies nuorten syrjäytymisestä on puhuttu ja kannettu huolta jo vuosia tuntuu kuitenkin että tämä kyseinen aihe ei tällä hetkellä kuulu mediaseksikkäimpien joukkoon sen verran vähän sitä on laajasti pidetty esillä syytä kuitenkin asiasta olisi puhua nimittäin nuorten tilanne ei viime vuosien aikana ole kohentunut päinvastoin

prosenttia jotain on tehty pahasti väärin väärin tässä maassa jo pitkään viime vuosien aikana syrjäytymisen kokonaiskustannukset ovat miljardiluokkaa inhimillisistä menetyksistä puhumattakaan ja pahimmillaanhan syrjäytyminen johtaa radikalisoitumiseen meillä on suomessa paljon erilaisia sirpaleisia toimia syrjäytymisen ehkäisemiseksi mutta se sirpaleisuus on ehkä juuri se ongelma kysyisin pääministeriltä

arvoisa puhemies täällä paljon siteerattu viisas alkio on myös sanonut jotenkin niin että vahva julkinen talous on köyhän paras paras ystävä totta kai tähän liittyy myös sitten se että velkaantumisesta on päästävä eroon ja minä ymmärrän sillä tavalla että tämä hallituksen linjaus vie tätä maata siihen suuntaan että päästään velasta eroon tähän kokonaisuuteen liittyy totta kai myös sitten sanonta sanonta siitä että tämä maa elää vain vain koko voimallaan eli sillä että tämä yhteiskunta pystyy hyödyntämään maan kaikkien alueitten niin henkiset kuin fyysisetkin voimavarat tehokkaasti hyväkseen ja minä ymmärrän sillä tavalla että kaikki nämä toimenpidelinjaukset mitä tässä nyt hallitus on on tehnyt koko maan kehittämiseksi ovat monella tavalla myönteisiä mutta jotta jonkun kysymyksen tähän loppuun saa niin kysyn miten pääministeri nyt kaiken kaikkiaan arvioi tätä budjettilinjaa koko maan kehittämisen osalta

puhemies arvoisa pääministeri olette varmasti tutustunut näihin kansainvälisiin selvityksiin oecdn ja imfn raportteihin jotka kertovat siitä että että tuloerojen kasvu hidastaa talouskasvua ja tässähän hyvinvointiyhteiskunta on ihan keskeisessä asemassa olin juuri vastaanottamassa kaikkien ryhmien kansanedustajien kanssa eläkkeensaa jien eetun valtuuskunnan he luovuttivat meille paperin jossa he nostavat esiin juuri niitä asioita joita me sosialidemokraatit nostamme esiin tämän budjetin puutteina emme kiistä sitä että työllisyyttä pitää vahvistaa se on ihan ykkösasia mutta kyllä he listaavat täällä kaikki nämä asiat lääkekustannusten nousun

äärimmäisen tärkeä eli kysynkin pääministeri oletteko nyt sanojenne takana kun julkisesti olette nostanut jo keväällä esiin tämän eriarvoistumisen

edustajille häkkänen sarkkinen ja rinne sen jälkeen pääministerin
arvoisa puhemies tässä salissa on kiinnitetty ehkä vähän liikaakin huomioita pieniin yksityiskohtiin joita budjetista löytyy niitä on tärkeää analysoida mutta tosiasia on se että talouspolitiikan iso kuva sopeutuksen määrä ja samaan aikaan siihen yhdistetyt rakenneuudistukset on juuri se oikea linja jota oecd suomen pankki monet muut taloustutkimuslaitokset ovat suomelle pitkään suosittaneet eli pidetään tämmöistä maltillista lievästi kiristävää finanssipolitiikkaa ja samaan aikaan tehdään kilpailua avaavia toimenpiteitä hyödykemarkkinoilla palvelumarkkinoilla lisätään kannusteita ja pikkuhiljaa vähennetään velkaantumista tämä on asiantuntijoitten suosittama linja täällä vihreät olivat huolissaan siitä otetaanko velkaa riittävästi demarit haluavat että otetaan velkaa vähemmän kyllä me otamme velkaa ihan tarpeeksi ja infrahankkeita tehdään velkarahalla tälläkin hetkellä meillä on toistakymmentä pari kolmekymmentä itse asiassa työllisyystoimenpidettä kunhan ei välttämättä oppositiosta aina vastustettaisi niitä niin paljon ja sdpkin voisi kehua yhteisöveron kevennystä joka nyt tuo työpaikkoja lisää se oli hieno toimenpide yritysveron alennus viime vaalikaudella kehukaa sitä

arvoisa puhemies tutkimusten ja asiantuntijoiden mukaan kaikista tehokkaimpia yritystukia kasvun kansainvälistymisen ja työllisyyden kannalta ovat innovaatio tutkimus ja kehitystuet kuitenkin näistä kaikista tehokkaimmista yritystuista nyt leikataan kovalla kädellä ja sen sijaan lisätään

arvoisa puhemies olen hieman hämmentynyt pääministerin vastauksesta liittyen tähän yhteisöveron kokonaisuuteen kun

anteeksi yrittäjäverotukseen te te olette nyt todennut sen että kaikista olennaisimmin se koskettaa näitä pieniä yrityksiä ja nyt sttn tiedon mukaan jota on sanomalehti kalevassa aukaistu enemmän että ylimpiin tuloluokkiin

ja alimpiin kahdellekymmenelletuhannelle ihmiselle mikä tässä asiassa nyt käytännössä on totuus tämä nyt sitten pienituloisten yrittäjien yrittäjävähennys vai onko tämä isotuloisten niin kuin tämä kalevan uutinen antaa ymmärtää kysyn onko tässä tapahtumassa sillä tavalla että yrittäjävähennys kohdentuu erityisesti ylimpiin tuloluokkiin lainsäädännön arviointineuvosto on pitänyt tätä tehottomana me olemme kritisoineet arvoisa pääministeri koko tätä eriarvoistavaa politiikkaa sen takia että te myös itse nostitte sen esille haluaisin nyt tietää vastatkaa nyt siihen kysymykseen miten te arvioitte hallituksen politiikkaa

arvoisa puhemies monta kysymystä on vastaamatta vastaan ensin edustaja henrikssonin kysymykseen tästä kielellisten oikeuksien toteutumisesta tämän sote

tekee uudistuksia kahden kolmen hallituksen edestä ainakaan siitä meitä ei voi moittia etteikö uudistuksia viimeinkin pantaisi toimeen edustaja leppä edustaja kalli muutamat muut ottivat esiin tämän vientiteollisuuden probleeman edustaja korhonen otti alueellisen tasa arvoisuuden ehkä nämä biotuotetehdashankkeet ovat nyt konkreettisin esimerkki siitä mitä on liikkeellä noin kolmekymmentä hakemusta on temillä uusista uusista hankkeista ja näihin suhtaudutaan kyllä positiivisesti ne jakaantuvat tasaisesti koko maahan sinne missä luonnonvarat ovat ovat ja ja täällä näyttävät investoinnit lisääntyvän

vetosin siinä ihmisiin että tämä kiky sopimus on nyt tarpeellinen tässä tilanteessa kiky sopimukseen liittyivät liittyivät se toteutettiin ne lupaukset pidettiin se lukee hallitusohjelmassa miten nämä kulkevat rinta rinnan uusia verovähennyksiä mitä hallitusohjelmassa ei olisi sovittu ei ole ei ei siellä mitään yllätystä ole esimerkiksi yrittäjävähennys lukee hallitusohjelmassa mitään yllätyksiä tässä suhteessa ei ei todellakaan ole syntynyt no sitten tästä isosta kuvasta täällä viitattiin parissakin puheenvuorossa oecdn raporttiin nämä keskeiset arvioitsijat pitävät suurta linjaa oikeana sitä tasapainoa mikä on on leikkauksien uudistusten ja työllistävien toimien välillä pidetään oikeana no mitä on tehty sitten eriarvoisuuden pienentämiseksi täällä on huonosta taloudellisesta tilanteesta huolimatta veteraaneille omaishoitoon lisää ja toisin kuin on väitetty pienituloisten päivähoitomaksut pienenevät ja sitten jaha se loppui siihen sitten

annan tässä vaiheessa vastauspuheenvuorot edustajille rinne andersson ja aalto ja ja sen

se nyt vahvistamassa eriarvoisuutta yrittäjien keskuudessa vai ei mutta tämä iso kuvahan näyttäytyy nyt todella pahana jos katsoo näitä kansaneläkelaitoksen arvioita köyhyydestä niin tämän kansakunnan kaikista heikoimmassa asemassa olevat ihmiset köyhtyvät lapsiköyhyys lisääntyy vanhuusköyhyys lisääntyy köyhyysaste ylipäätään gini kerroin heikkenee arvoisa pääministeri kysyn nyt teidän arviotanne tästä hallituksen politiikasta siitä onko teidän arvionne mukaan hallituksen politiikka eriarvoistamassa suomalaista yhteiskuntaa ja jakamassa suomalaista yhteiskuntaa entistä köyhempiin ja entistä rikkaampiin ihmisiin kiistättekö nämä asiat

arvoisa puhemies täällä on puhuttu siitä tarttuuko oppositio pieniin yksityiskohtiin vai tähän kokonaiskuvaan vaikka mielestäni on hienoa että pienituloisten varhaiskasvatusmaksut nyt pienenevät niin se on pieni yksityiskohta liittyen tähän kokonaiskuvaan ja tämä kokonaiskuva oppositio täällä on nostanut esille on se että tämä budjettiesitys ensi vuoden osalta on tuloeroja kasvattava eli tässä ollaan leikkaamassa kautta linjan suomalaisten pienituloisten perusturvaa nämä leikkaukset kohdistuvat kaikkiin suomalaisiin pienituloisiin eläkeläisiin työttömiin paljon sairastaviin ja aika pitkälti myöskin lapsiperheisiin ja samanaikaisesti kun tarkastellaan näitä hallituksen veroratkaisuja niistä hyötyvät kaikista eniten yli seitsemäntuhatta euroa kuussa tienaavat heidän ostovoimaansa tässä kokonaisuudessa nyt ollaan kaikista eniten kasvattamassa

hallitus korostaa talouskasvun ja työllisyyden merkitystä suomen hyvinvoinnille varmaan kaikki tässä salissa voimme yhtyä tähän tavoitteeseen keinoista olemme hieman eri mieltä esimerkiksi talouden arviointineuvoston raportin mukaan verotuksen korottaminen olisi vähemmän haitallista talouskasvulle ja sen kautta työllisyydelle kuin esitetyt menoleikkaukset kun nyt näyttää että hallituksen työllisyystavoite karkaa ja sen kautta hallituksen talouspolitiikan peruspohja on katoamassa olisiko hallitus tässä uudessa tilanteessa valmis harkitsemaan sitä että se arvioi uudestaan tavoitteet kokonaisveroasteesta ja toteuttaa osan menosopeutuksesta menoleikkausten sijaan verotukien karsimisen ja harkittujen veronkorotusten kautta

puhemies me tarvitsemme menestyviä yrityksiä tähän maahan ne luovat meille ne työpaikat joista saadaan sitten verotuloja joilla rahoitetaan koko yhteiskuntaamme ja tulevaisuudessa on entistäkin tärkeämpää että meillä on ideoita nyt hallitus kuitenkin jatkaa koulutuksesta ja tutkimuksesta leikkaamista vaikka kaikki asiantuntijat ekonomistit ovat myös painottaneet sitä että tämä on tavallaan väärä tie ja me tiedämme että se on vahingollista meidän tulevaisuuttamme ajatellen toivoisin että hallitus vielä tässä asiassa voisi ajatella toisin ja ja perua näitä leikkauksia mutta sitten arvoisa pääministeri haluan kiittää tästä teidän teidän viestistänne että vaasan sairaalan statusta ei tulla

ei poista kokonaan sitä osakeyhtiöiden ja henkilöyhtiöiden välistä veroeroa silloin kun yhteisövero pudotettiin kahdestakymmenestäkuudesta prosentista kahdella portaalla kahteenkymmeneen prosenttiin niin totta kai siitäkin hyötyvät ne jotka tekevät kaikkein eniten tulosta totta kai sehän on selvä selvä asia kun prosenttilaskua tehdään

verotettavaa voittoa tuottavista elinkeinonharjoittajista vuotuinen tulos oli alle kolmekymmentätuhatta euroa eli eli

alle keskituloisten luokassa oltiin ja henkilöyhtiöiden osalta tämä prosenttia tämä käsittelee siis lukumäärää no niin hyvä kun tämä on selvä sitten sitten jos mennään sinne eurojen jakaantumiseen niin vmltä saamani saamani arvion mukaan jos jos pannaan viiteenkymmeneentuhanteen se raja suurituloisilla niin silloin tälle ryhmälle kohdistuu nyt näillä verotiedoilla mitä meillä on tällä hetkellä viisikymmentäneljä prosenttia yrittäjävähennyksestä ja jos jos totaaliaineistoa yrittäjätuloja saavien joukkoa tarkastellaan niin suurituloisille siis yli viisikymmentätuhatta euroa kohdistuu neljäkymmentäneljä prosenttia yrittäjävähennyksestä eli nämä ovat luultavasti oikeita faktoja mutta tärkeintä tässä on se että me nyt yhdessä myönnämme ja hyväksymme sen että suomessa voi yrittää myöskin henkilöyrityksessä koska se on usein se yksin yrittävän järkevin tapa eikä tapeta tätä yritysmuotoa tällä veroerolla siitä tässä on kaiken kaikkiaan kysymys

arvoisa arvoisa puhemies vähintä mitä hallitus voisi nyt tehdä olisi että se myöntäisi että tällä talousarviolla on eriarvoisuutta ja tuloeroja kasvattava vaikutus erityisesti huolestuttavaa on lapsiperheköyhyyden lisääntyminen ja lasten eriarvoisuuden kasvu sillä tällä asialla on kielteisiä vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen vaikka talousarviossa on toki parannuksia hallituksen aikaisempiin esityksiin kuten esimerkiksi tämä varhaiskasvatusmaksujen korotusten peruminen niin kyllä tosiasia on se että kokonaisuus on lasten köyhyyttä lisäävä me olemme tekemässä nyt samoja virheitä kuin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lamassa jolloin joita silloin syntyi esimerkiksi lasten palveluista lasten perusturvasta vähentämisestä maksetaan osittain edelleen tänä päivänäkin ja siksi minä kysynkin missä ihmeessä viipyvät ne lapsivaikutusten kokonaisarvioinnit joita hallitus on luvannut tehdä arvoisa

johtajuus on ennen kaikkea vastuunkantoa se ei ole tekosyiden keksimistä ja nyt arvoisa punavihreä oppositio kun teidän puheistanne ne tekosyyt pois niin oikeastaan jäljelle jää ainoastaan saliin syöksyvää kuumaa ilmaa te olette täällä tekemässä vaalityötä vailla vastuuta te vastustatte lähestulkoon kaikkea te hajotatte ettekä ole valmiina rakentamaan yhdessä ja tämän taisi myös vihreiden antero vartia tässä taannoin todeta kiitos kiitos siitä se osoittaa että olette totuuden puolella minä kiitän hallitusta siitä että teillä on ollut rohkeutta johtajuutta ja vastuunkantokykyä siinä että näitä isoja tärkeitä uudistuksia on nyt saatu vietyä eteenpäin ja on tehty oikea tilannearvio ja nostettu tämä työllisyysasteen nostaminen tärkeimmäksi tavoitteeksi kiitos

arvoisa herra puhemies kysyisin pääministeriltä valtion omistajaohjauksesta ja sijoitusyhtiö solidiumista te olette julkisuudessa todennut että solidiumin pitää aktivoitua kysymys kuuluu mitä aktivoituminen käytännössä tulee tarkoittamaan tarkoittaako se sitä että solidium vaikuttaa aktiivisemmin pörssiyhtiöidensä hallituksiin ja välillisesti arkijohtamiseen tai että solidium alkaa myydä aktiivisemmin lyhyen aikavälin osakkeiden osto ja myyntitoimintaa vai tarkoittaako tämä uusi aktivoituminen sitä että solidium tekee entistä aktiivisemmin rajauksia osakeostoissaan esimerkiksi toimialojen suhteen

puhemies tässä keskustelun kovasti kannettu huolta yhteiskunnan eheydestä ja kuilusta minusta tuntuu että suurin eriarvoisuutta aiheuttava tekijä tällä hetkellä on kyllä se että edellisen vaalikauden aikana meille syntyi tähän maahan satatuhatta uutta työtöntä tai tämän verran menetimme työpaikkoja nimenomaan sitä nyt koetetaan sitten tavoitella ja siihen ollaan saatu kilpailukykysopimus joka on erittäin raskas monille aloille kyllä se on tunnustettu täällä mutta me olemme erittäin kiitollisia työmarkkinaosapuolille että he ovat tämän

miljardien eurojen edestä meillä on työtä tekemättä tässä maassa ja siihen hallitus pureutuu perustulokokeilulla olisinkin kysynyt pääministeriltä missä vaiheessa tästä on odotettavissa tuloksia

edustaja kärnä viittasi hieman väärällä tavalla haluaisin vain tuoda esille sen että tässä salissa käydään hämmentävää keskustelua jatkuvasti siitä mitä kukin teki milloin aikaisemmin sen sijaan että keskityttäisiin siihen asiaan toisin sanoen edustaja kärnä tämäkin teidän puheenvuoronne siitä kuinka punavihreä oppositio ei tee muuta kuin kuin haastaa ja syyllistää sekään ei ole totta puhutaan budjetista puhutaan tämän yhteiskunnan rakenteista tunnustetaan ongelmat ja mietitään miten ne tulisi ratkaista

arvoisa puhemies on erittäin hienoa että kilpailukykysopimus syntyi on hienoa että saavutettiin sovinto sopu saatiin aikaiseksi työntekijöiden ja työnantajien välillä pääministeri sipilän ja hallituksen kätilöimänä olenkin hämmästynyt kuten edustaja kulmuni äsken täällä käydystä keskustelusta koska nyt vaikuttaa siltä että kaikissa muissa eduskuntaryhmissä tätä yhteiskuntasovun saavuttamista ei enää nähdä hyvänä siksi ja liittyen kysynkin pääministeriltä olisiko tätä etenkin teollisuudelle ja varsinkin vientiteollisuudelle tärkeätä sopimusta syntynyt ilman näitä täällä pitkin päivää nyt kerta toisensa jälkeen opposition toimesta parjattuja veronkevennyksiä olisiko syntynyt tätä sopimusta josta työnantaja ja työntekijäpuoli pääsivät yhteisymmärrykseen ja jonka molemmat hyväksyivät ilman näitä täällä opposition parjaamia veronkevennyksiä arvoisa

herra puhemies pyysin tämän puheenvuoron jo aikaisemmin siinä vaiheessa kun pääministeri kuvaili ketkä kaikki hyötyvät teidän päätöksistänne ja se hämmensi minua kovasti siksikin että ettekö te lainkaan ole tutustunut näihin tietopalvelun synkkiin lukuihin siitä että kaiken kaikkiaan esimerkiksi suurimmalla osalla eläkkeensaajista ostovoima tippuu

ollut iso puhemies eilen esimerkiksi ministeri orpo vieläpä väläytteli tämän kaiken päälle mahdollisuutta että ensi keväänä tehdään lisäleikkauksia pääministeri olisiko teillä nyt sydäntä kuunnella sitä köyhää alkiolaiseen tapaan ja torjua joitakin näistä pahimmista leikkauksista ja sanoa että ainakaan lisäleikkauksiin te ette myöskään suostu

olin myös osaltani vastaanottamassa kaikkien eläkeläisliittojen etujärjestö eetun viestiä tähän tulevaan budjettiin ja täytyy sanoa viitaten tähän edelliseen puheenvuoroon että kyllä siellä myös kiitosta tuli siitä että myös eläkkeensaajat ovat saamassa kevennyksen verotukseen ensi vuonna mutta haluaisin avata

esimerkiksi eläkeläisten pelkoja ja huolia ja tällä hetkellä kolmen kärki eläkeläisillä on eläkkeiden pienuus no siihen emme voi suoraan tällä hetkellä vaikuttaa se on vuosikymmenten kehitys toisena yksinäisyys no hallitus on siihen jo vastannut meillä on kärkihanke siihen että yritetään vastata siihen ja vähentää yksinäisyyttä ja kolmantena sosiaali ja terveyspalvelujen heikko saatavuus ja niin kuin tiedämme sote uudistuksella pyrimme tähän vastaamaan mutta arvoisa puhemies varsinainen kysymykseni on se että kun itsenäisyyden satavuotisjuhlapäätöksen myötä annamme veteraaneille kaksikymmentä miljoonaa euroa miten takaamme sen että kunnissa tiedetään ja tunnistetaan ne veteraanit ja nämä rahat oikeasti menevät näiden avopalvelujen kehittämiseen arvoisa

kiky sopimuksen syntyminen oli arvokas asia se vakauttaa tilannetta ja ja luo pohjaa sille vientivetoiselle kasvulle jota me nyt kipeästi tarvitsemme siksi kovasti ihmetyttää että oppositiossa on tähän kiky sopimukseen suhtautuminen näin näin hämärää tai oikeastaan sosialidemokraattien kanta on on hämärä mitä te haluatte olisitteko te halunneet vasemmistoliiton tapaan että nyt olisi työmarkkinoilla täysi kaaos vuodenvaihteessa ja ja lakkoaallot ja muut se olisi ollut todennäköinen vaihtoehto tälle ettei olisi syntynyt tätä sopimusta ovat sanoneet erityisesti edustaja aalto että kiky sopimus betonoi kaikki uudistukset työelämässä nyt tämän sopimuksen säädösten tai kohtien perusteella kysynkin pääministeriltä minkä ajan kilpailukykysopimus sitoo niin ettei voitaisi tehdä työelämän uudistuksia

puhemies etenkin eilistä keskustelua kuunnellessa tuli sellainen kuva että hallituksen energia ja ilmastopolitiikka olisi opposition mielestä jotenkin kunnianhimotonta minulla on hieman toinen käsitys ministeri tiilikaisen johdolla suomi oli neuvottelemassa erittäin odotettua ja kovatavoitteista pariisin ilmastosopimusta millä tavalla te pääministeri näette hallituksen energia ja ilmastopolitiikan ja miten näette sen voitaisiinko näitä kovia tavoitteita ehkä asettaa

täällä äsken vihreistä peräänkuulutettiin analyysiä tästä kokonaisveroastetavoitteen muuttamisesta sehän perustuu tutkimustietoon eikä mihinkään mielipidekysymykseen oecd ekp monet muut asiantuntijaorganisaatiot ovat nimenomaan suosittaneet sellaisille maille joilla on jo korkea veroaste sitä että sopeutukset tehdään menosopeutuksena eikä verojen kiristyksenä ja nyt nämä sdpnkin vaatimukset verojen lisäkiristämisestä tällaisessa vaiheessa kun on hauras kasvu alkamassa olisivat pahinta myrkkyä myös taloustutkimusten puolesta täytyy vähän ihmetellä tätä sdpn intohimoa siinä että mitään ei saisi tapahtua esimerkiksi suuryritysten suuntaan juuri tehtiin viime vaalikaudella hyvä yhteisöveron alennus joka nyt osoittaa positiivisia merkkejä siitä että investoinnit ovat lähdössä kasvuun ja työllisyys lisääntyy lisääntyy samoin tehän

herra puhemies olen itsekin toisen keskisuomalaisen edustajan edustaja kankaanniemen kanssa hieman hämmentynyt tästä sosialidemokraattien talouspolitiikan linjasta sellainen yksimielisyys täällä salissa kuitenkin tuntuu työllisyysastetta tulisi nostaa nykyisestä yksi keskeinen keino työllisyysasteen nostoon on sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistaminen no nyt hallitus toteuttaa kauan odotetun ja kauan itsekin odottamani perustulokokeilun on selvää että työn tarjonta lisää myös työn kysyntää ja sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistamisella

ihan ensin pitää kysyä kun täällä äsken kuulla uutisen että vaasan keskussairaala on saamassa statuksen pidettyä samanlaisena kuin tällä hetkellä miten käy näiden muitten keskussairaaloitten jotka ovat siirtymässä tähän mainittuun b kategoriaan näitä on kuitenkin aika monta minua kiinnostaa tietysti henkilökohtaisesti vaikka kymenlaakson keskussairaalan tilanne

tämän keskustelun aikana olen todella ihmetellyt sitä kun oppositio hyökkää siinä että eriarvoisuus kasvaa tuloerot kasvavat hallitus on lähtenyt aivan oikealle tielle ainoa tapa jolla näitä tuloeroja ja eriarvoisuutta voidaan torjua on se että saadaan ihmiset töihin ihmettelenpä suuresti sitä että teille ei tunnu mikään kelpaavan meillä on työllisyystilanne pikkuhiljaa parantunut eri toimialoilla on kasvua merkittävästi uusia investointeja suunnitellaan kuten pääministeri sanoi noin kolmenkymmenen biotalouden alan investointia odottaa siellä ratkaisuaan kaikkea on olemassa positiivista edessämme mutta valitus on mahdoton tuntuu että te pelkäätte jo uusia työpaikkojakin pitäisikö tehdä tempputyöllistämistä vai mitä teille pitäisi olla että se välttäisi ihmettelen suuresti että teille eivät työpaikat vältä kyllä meillä suomessa on valtava määrä mahdollisuuksia meidän pitää vain tarttua niihin ja hyväksyä se että uusia työpaikkoja syntyy niin ilomantsiin rovaniemelle kuin utsjoellekin ei kaikki voi olla helsingissä sitä paitsi jos haluamme tänne lisää ruuhkaa sehän tarkoittaa sitä että meillä menee jo melkein kaksi miljardia asumistukeen kuinka paljon lisää vielä halutaan maksaa keskustelu alkaa
kääntyä lopuilleen mutta myönnän vielä seuraavat vastauspuheenvuorot yanar

arvoisa puhemies vastaisin edustaja häkkäselle joka käytti puheenvuoron jossa hän sanoi että on paljon tutkimustietoa siitä että pitäisi ennemmin leikata kuin nostaa veroja tämä ei perustu tietääkseni tutkittuun tietoon jos me mietimme vaikka talouden arviointineuvoston paperia joka valvoo meidän meidän talouspoliittista linjaa niin hehän sanovat että tämä politiikka mitä hallitus tekee tältä osin ei ole muuta kuin poliittinen linjaus se ei perustu mihinkään tutkittuun tietoon siellä jopa nostetaan esille että veronkorotukset voisivat olla osin parempia kuin menoleikkaukset tämä on sitä tutkittua tietoa jos me mietimme jos minulta kysytään niin mieluummin nostaisin hieman veroa enkä esimerkiksi leikkaisi koulutuksesta ja ja innovaatioista jotka vaikuttamaan meidän tulevaisuuteemme kiitos

arvoisa herra puhemies opposition kritiikki kautta koko on keskittynyt eniten tulonjakokysymyksiin ne ovat tärkeitä mutta pitää olla myös tuloja joita jakaa kaiken taloudellisen hyvinvoinnin perusta on työnteko ja yrittäjyys siis kaiken taloudellisen hyvinvoinnin perusta on työnteko ja yrittäjyys sen vuoksi hallituksen politiikka tähtää siihen että työnteon ja yrittäjyyden edellytyksiä voidaan kohentaa että työntekoa ja yrittäjyyttä syntyy enemmän silloin syntyy myös enemmän tuloja joita voidaan jakaa edustaja viitanen ei taloudellisen hyvinvoinnin perusta ole verotus verotus on vain keino jolla työnteon ja yrittäjyyden hedelmiä voidaan ja tuleekin käyttää osin myös yhteiseksi hyväksi mutta kuvitelma siitä että jatkuvasti verotusta kiristämällä siis jatkuvasti verotusta kiristämällä saadaan yhä parempi hyvinvointi tähän maahan on virheellinen

arvoisa parantaminen on tietenkin äärimmäisen tärkeää ja siksi oppositio on myöskin kritisoinut tätä hallituksen verolinjaa siitä että työllisyysvaikutuksen näkökulmasta kaikista parasta olisi ollut keskittyä nimenomaan pienituloisten ostovoiman kasvattamiseen

paljon energiaa käyttävälle teollisuudelle ja niille ihmisille jotka saavat isoja perintöjä ja lahjoja siitä tässä on perimmiltään kyse

arvoisa puhemies haluan tähän keskusteluun liittyen nyt todeta selkeästi sen että sdpn vaihtoehdossa talousarvioksi tälle vuodelle oli veroasteen korotus nolla ja tämä tämä on yksiselitteisesti selvä asia että sitä keskustelua ei kannata jatkaa sitten haluan todeta myöskin sen että sdp on tehnyt enemmän kuin yksikään puolue täällä hallituksen hallituksen puolelta tai mistään muualtakaan aloitteita viennin vahvistamiseen aloitteita kotimarkkinoitten vahvistamiseen ja yrityksien tukemiseen arvoisa puhemies minä en halua sotkea tätä keskustelua enää yhtään enempää minä olen nyt useamman kerran kysynyt pääministerin arviota siitä lisääntyykö suomalaisessa yhteiskunnassa köyhyys kasvavatko tuloerot tämän hallituksen esityksen mukaan pyydän teidän arviotanne arvoisa pääministeri tästä asiasta selkokielellä tai jos te ette halua vastata niin kertokaa miksi ette halua vastata

arvoisa herra puhemies edustaja rinne te ette siis pitäisi sopimusta työmarkkinajärjestöjen kanssa jos veronkevennyksiä ei anneta jos teidän vaihtoehtobudjetissanne se on nolla siis tälle vuodelle ensi vuonna kyllä selvä hyvä hyvä kun käsitin väärin verotuksesta verotuksen lähtökohtana hallituksella on siis se että työn määrä kasvaa ja sitä kautta verotulot kasvavat niin kuin edustaja zyskowicz hyvin hyvin kuvasi tämä on hallituksen lähtökohta se että veroastetta nostamalla me me jatkamme sitä syöksykierrettä missä olemme menetämme jatkuvasti suomalaisen työn kilpailukykyä edustaja henriksson minä toivon että te ette käsittänyt väärin mitä mitä sanoin siis tämän vaasan sairaalan status ei muutu siitä esityksestä nyt siellä on päivystys plus yksitoista erikois alaa jatkossa siellä on yhteispäivystys perusterveydenhuollon kanssa ja kymmenen erikoisalaa eli eli haluan korjata jos sanoin jotenkin huolimattomasti tämän asian kielelliset erityiskysymykset pyritään turvaamaan mahdollisimman hyvin perustulokokeilusta edustajat kulmuni ja honkonen kysyivät ministeri vehviläinen tulee tästä antamaan kohta katsauksen siihen voidaan palata siinä yhteydessä edustaja kankaanniemi kysyi ovatko meidän kätemme sidotut kyllä uudistuksia tehdään koko ajan niitä tehdään yhdessä neuvotellen ne eivät ole sidottuja kiky sopimus tulee voimaan ensi vuoden alusta ja ja sitten

ensi syksynä on uudet työehtosopimusneuvottelut edustaja heikkinen veteraanien kotipalvelut neljäkymmentä miljoonaa euroa tämä on yhteinen hanke kuntien kanssa ja pidetään tietysti huoli että se menee perille sitten edustaja viljanen kysyy kikystä ja siitä olisiko sitä syntynyt jos ei veronkevennyksiä olisi annettu kyllä

se on kokonaisuus jossa kaikkien palojen täytyy olla mukana edustaja wallinheimo kysyitte solidiumin tehtävästä sen tehtävänä ei ole suinkaan mennä mennä pörssiin tämmöiseksi lyhytaikaiseksi spekulantiksi vaan vaan tehtävänä on pitkäaikaisesti suojata sinivalkoista omistusta ja ja totta kai sitten finanssitulojen tuominen valtion tuloihin sitten tähän tähän eriarvoistumiskysymykseen ja siihen miten hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan me olemme joutuneet tekemään todella raskaita päätöksiä ja etuuksia on jouduttu leikkaamaan varmasti se lyhyellä tähtäimellä näkyy epäsuotuisana kehityksenä mutta pitkässä juoksussa hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan vain jos tämä kohta kymmenen vuotta jatkunut

pääministerin pääluokasta päättyy tässä yhteydessä siirrytään valtiovarainministeriön

arvoisa puhemies tässä siis asiaa kuntataloudesta valtionhallinnon osalta ja sitten myös kokeilu ja digitalisaatioasioista ensinnäkin kuntataloudesta

kuntataloutta kyetään valtion toimesta vahvistamaan kikyn osalta totean lyhyesti sen että totta kai kikyn keskeisenä tavoitteena kuten täällä kahtena päivänä jo moneen kertaan on tuotu esille on lisätä talouskasvua ja parantaa työllisyyttä ja sitä kautta pystyä hyödyttämään myös kuntataloutta lisääntyvien verotulojen muodossa ja edelleen totean tuohon budjettiriihen yhteyteen liittyneeseen keskusteluun että jos meille tulisi hallituksen piirissä näköala kehysmenettelyn yhteydessä kehysriihen yhteydessä että kuntatalous ei kestä sillä uralla millä se nytten on niin me olemme valmiita tarkastelemaan sitä erityisesti tämän ja sitten ensi vuoden budjetin osalta näin aiomme toimia arvoisa puhemies ensinnäkin näistä valtionosuuksista kunnille peruspalvelujen järjestämiseen ensi vuonna valtionosuudet ovat noin kahdeksan pilkku viisi miljardia euroa joka on itse asiassa koko määrärahoista ja ensi vuonna valtionosuusprosentti on

esitykseen sisältyy kuntien ja valtion välillä useita kustannusneutraaleja eriä kuten esimerkiksi perustoimeentulon kela siirron kolmesataakolmekymmentä miljoonaa euroa vähentävä vaikutus valtionosuuksiin valtionosuutta vähentävät myös muun muassa viime hallituskaudella päätetty viidenkymmenen miljoonan euron leikkaus sekä indeksisidonnaisiin menoihin menoihin kohdistettu säästö

kustannusten kompensoimiseen ja korotusta saavia kuntia

tämähän poistettiin viime vaalikaudella talousarvioesityksessä on useammilla sekä valtiovarainministeriön että sosiaali ja terveysministeriön erillisillä momenteilla määrärahoja sote ja maakuntauudistuksen valmisteluun meillä on tarkoitus toimia siten että täydentävässä budjettiesityksessä nämä määrärahat koottaisiin yhdelle momentille siten että

rahoitus uudistuksen häiriöttömään ja tehokkaaseen toteuttamiseen valtionhallinnon osalta totean sen että hallitusohjelmaan kirjattuja yleisiä toimintamenoja koskevia säästöpäätöksiä viedään myös ensi vuonna eteenpäin ja se tarkoittaa ensi vuonna kolmenkymmenen miljoonan euron määrärahaleikkausta mukana myös ensi vuonna on nolla pilkku viiden prosentin tuottavuusleikkaus kaksikymmentä miljoonaa euroa ja myös kiky vaikuttaa vähentävästi toimintamäärärahoihin arvoisa puhemies digitalisaation osalta totean lyhyesti että kansallinen palveluarkkitehtuuri joka on laitettu jo viime vaalikaudella liikkeelle ja jota on nyt viety rivakasti täällä eduskunnassakin eteenpäin etenee ensi vuonna niin sanotusti loppuunsa koska ohjelma oli ensi vuodelle saakka meillä on rahoitusta sen loppuun saattamiseen ja käyttöönottovaiheeseen liittyviin liittymistukiin kaksikymmentäseitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa sen lisäksi ensi vuonna toteutamme näitä digikärkihankkeita meillä oli sata miljoonaa kaiken kaikkiaan niihin varattuna ja siitä on kolme kolme neljäsosaa tällä hetkellä sidottuna kansallinen tulorekisteri sähköinen osakerekisteri ja omaishoidon digitaaliset palvelut käykööt näistä esimerkkeinä sitten arvoisa puhemies ihan lyhyesti tästä kokeilutoiminnasta ja tästä perustulokokeilusta joka on ehkä hallitusohjelman keskeisin keskeisin iso lainsäädäntötyötä vaativa kokeilu ja haastava sellainen kuten tiedetään haluan tässä todeta sen että perustulokokeilu lähtee ensi vuoden alusta liikkeelle tällä kahdentuhannen henkilön

lisää kaksituhattakahdeksantoista ja tulemme tekemään siitä päätöksiä nyt marraskuussa kun tämä työryhmä on jättänyt oman raporttinsa

no niin pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää tässä yhteydessä debattipuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

on se oikea tie ja on hyvä että historiallisen suurta uudistusideaa kokeillaan valitettavasti kokeilu näyttää jäävän hieman vajavaiseksi kun sen piiriin ei tule esimerkiksi opiskelijoita tai yksinyrittäjiä ja kun mukana ei ole alueellista kokeilua joka paljastaisi perustulon dynaamiset ja aluetalousvaikutukset

puhemies kiitokset ministerille pääluokan esittelystä nyt kuntatalous on toisena toisena vuotena peräkkäin positiivisesti kehittymässä kun kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa euroa lisätään valtionosuuksia pitää muistaa että edellisellä hallituskaudella leikkaukset olivat yhteensä tuhatviisisataa miljoonaa euroa kuntien työt ovat muuttumassa maakunta ja sote uudistuksen myötä maakunnan tehtäviin tulevat kuulumaan aluekehittäminen ja myöskin kaavoitukseen liittyvät asiat ja kunnan tehtävissä tulee olemaan paikallinen elinkeinopolitiikka näettekö te miten maakunnat ja kunnat voivat nyt sitten sopia rajanvedosta näiden välillä ettei käy niin

että kunnat olisivat alisteisessa asemassa maakuntiin nähden elinkeinopolitiikan

arvoisa herra puhemies hallitus päätti että varhaiskasvatuksen subjektiivinen oikeus rajataan pois muun muassa työttömien lapsilta ja samalla myös päätettiin päivähoidon ryhmäkokojen kasvattamisesta hallitus on myös siitä että paikallistason
päätöksentekoon pitää jättää varaa ja nyt on epätietoisuutta siitä miten tullaan menettelemään onko hallitus nyt aikeissa sitten rangaista niitä kuntia ja kaupunkeja jotka eivät aio rajata päivähoitoa muun muassa työttömiltä tai eivät suostu heikentämään päivähoidon laatua rangaistaanko niitä nyt ottamalla sitten valtionosuudet näiltä kunnilta pois tämä tieto olisi olisi tärkeä saada nythän

arvoisa herra puhemies kiitos ministerille aktiivisesta työstä digihankkeiden puolesta yksi tärkeä asia todellakin on on tämä tulorekisteri ja sellaiseen kuntoon että silloin voitaisiin yhdistää sosiaaliturva ja työtulot ja aidosti tehdä todella merkittävä perustili eikä perustuloratkaisu siellä puolella kuitenkin tuntuu että sitä ennen me joudumme vähän vellomaan tällaisissa vanhoissa rakenteissa ja tuntuu että jos tekee vähän töitä niin sitten menettää kaikki sosiaali ja työttömyysturvansa yksi ehdotus joka on tullut esille olisi tietyllä tavalla jonkinlainen työttömän

jo etukäteen eikä odotettaisi vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista

arvoisa herra puhemies kuntatalous on vahva ja sen näkee kun katsoo valtiontaloutta ja kuntataloutta kunnissa kuitenkin pystytään toiminnat ihan tekemään plussapuolella ja kunnalliset päättäjät ovat siitä kyllä minun mielestäni vastuunsa kantaneet ja onnittelunsa ansainneet tähän kilpailukykysopimukseen liittyi niin kummallinen episodi että haluan nyt vielä varmistaa ministereiltä että että tullaanhan tämä arvioimaan kunnolla koska oli niitä miljoonia oli se satakahdeksankymmentäyhdeksän miljoonaa ja sitten miinus yhdeksänkymmentä miljoonaa jotka ovat jäämässä kunnille rasitteeksi tämän kilpailukykysopimuksen plus ja miinusharjoituksen jälkeen nyt kun tässä on ongelma myöskin se että kohdistumassa kuntiin hyvin erilaisesti niin mitenkä voidaan turvata että kilpailukykysopimukseen tulevan miinusmerkkisen miljoonamäärän pohjalta eivät minkään kunnan työntekijöitten työpaikat ole vaarassa tästä kuuluu nyt jo viestejä toinen kysymys sitten miten ajattelette nostavatko kunnat seuraavan kahden vuoden aikana huimasti veroja koska sen jälkeen tulevat rajoitukset

arvoisa puhemies maakuntauudistusta ja uutta kuntaa kohti mennessä on on hienoa että hallitus on kyennyt vahvistamaan kuntataloutta tässä kireässä taloudessa jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö kyllä tuo ihan tarpeeksi haasteita muutoin nyt vastikään uudistuneen kuntalain myötähän kuntien ja kuntakonsernien alijäämien kattamisvelvollisuuden pitää olla todellista pelkkä suunnitelma ei enää riitä kuinka on sitten sitten kuntayhtymien nyt purkuun menevien kuntayhtymien sairaanhoitopiirien ja maakuntahallitusten alijäämien suhteen ovatko ne samassa tilanteessa kuin kuntakonsernit alijäämien kattamisvelvollisuuden suhteen

arvoisa herra puhemies muutama kysymys kunnista monet kasvavat kaupunkiseudut käytännössä pyörittävät suomen taloutta ja ovat huolissaan siitä miten kasvavat kaupunkiseudut varmistavat asemansa tulevassa kunta ja aluehallintouudistuksessa kysyisin ministeriltä milloin meillä on tarjota kaupunkiseuduille uutisia tässä asiassa toinen kysymys liittyy digitalisaatiohankkeisiin joita olette vieneet aktiivisesti eteenpäin valtionhallinnon näkökulmasta uudistukset ovat lupaavia mutta olen hieman huolissani siitä miten me saamme kunnat mukaan sellaisiin uudistushankkeisiin jotka niitä myös koskevat viittaan tällä siihen että monessa kunnassa talousvaikeuksien kanssa painiessa usein tällaiset digitalisaatioon liittyvät hankkeet koetaan ylimääräisiksi tai ikään kuin lisävaivaa tai lisämenoja tuoviksi olen kokemuksesta oppinut sen että kun kunnat budjetistaan päättävät

arvoisa puhemies nyt kun tähän maahan tulee sitten maakuntaitsehallinto ja me siirrymme sellaiseen järjestelmään mikä on aika yleinen käsittääkseni euroopassa niin miten arvoisa ministeri te näette riittääkö pelkkä suositus siihen kuinka paljon kuntaan jää sitten näitä niin sanottuja peruskunnanvaltuutettuja vai pitäisikö tästä säätää laki koska kunnalta nyt yksiselitteisesti lähtee aikamoinen määrä tehtäviä pois viisikymmentä prosenttia kuusikymmentä

arvoisa puhemies viime vaalikaudella näitten budjettikeskustelujen yhteydessä meillä oli aina jatkuva huoli siitä millä tavalla kunnat kaiken kaikkiaan tulevat pärjäämään siitä syystä että valtionosuusleik kaukset olivat aika aika rajuja kun nyt katsoo taaksepäin yhtyä tuohon edustaja paateron kommenttiin siitä että kuntia pitää onnitella mutta ennen kaikkea kiittää siitä että vaikeasta tilanteesta huolimatta ne ovat onnistuneet hoitamaan kuntiaan ja kuntatalouttaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen siitä kunnille on kaiken kaikkiaan annettava kiitosta se on nyt myönteistä että tällä vaalikaudella vaalikaudella kuntien rahoitusasemaa parannetaan mennään parempaan suuntaan budjettiesitys vahvistaa kaiken kaikkiaan hieman kuntataloutta mutta tietysti tähän kilpailukykysopimukseen liittyy pieniä kysymysmerkkejä ensi vuonna se ehkä heikentää jonkin verran kuntataloutta mutta jaksan ainakin itse uskoa siihen että pitkässä juoksussa se tulee talouden kasvun myötä vahvistamaan merkittävästi

herra puhemies ottaisin myös tämän kikyn vaikutukset nyt vähän nurkkakuntaisesti omasta kotikunnasta rovaniemeltä maanantaina kokoontui valtuusto ja selvisi että meillä on viisi pilkku kuusi miljoonaa euroa pakkasella talousarvio ja tässä on huomioitu jo nämä kompensaatiot eli voi sanoa että menoleikkauksia on tulossa joka puolelle ja kuitenkin luvattiin että se olisi ollut kustannusneutraali kuten tässä edustaja paatero edellä sanoi tässä on valtavia eroja kuntakohtaisesti ja penään nyt vähän tämän kustannusneutraaliuden perään tässä sitten toinen asia kun meille tulee tämä maakuntaitsehallinto niin

miten varmistetaan se että itsehallintovaltuutetuilla on aitoa päätöksentekovaltaa eikä vain raha tulee alkuvaiheessa kuitenkin valtiolta ja menee pääasiassa lakisääteisiin tehtäviin niin miten varmistetaan se ettei synny demokratiavajetta

arvoisa puhemies olisin mennyt pelastustoimen sektorille tällä hetkellä maakuntauudistuksen yhteydessä pelastustoimi tulee kuulumaan maakunnille tällä hetkellä maassa on kuitenkin sosiaali ja terveystoimen järjestämiseksi yhteistoiminta alueet joiden osalta katsotaan että samantyyppisesti viidellä pelastustoimikin tulisi järjestää maakunnilla on hyviä kokemuksia kuitenkin itsenäisestä pelastustoimen järjestämisestä ja heillä on selkeä oma rahoitusvastuu mikä nähdäksenne tulisi olla viiden yhteistoiminta alueen ja sitten maakunnan välinen tehtävänjako tässä eikö kahdeksallatoista maakunnalla tulisi olla se järjestämisvastuu tässä

osalta edetään tosiaan muutoksen aikaa ja muutoksen vuosia monet kunnat nyt jo valmistautuvat tulevaan ja uudistavat organisaatioitaan hallintoaan ja toisaalta sitten kevään vaalit varmasti ovat yksi sellainen kynnys ehkä nyt ei vielä tälle syksylle tule kuntaveron korotuksia mutta tulevaisuuteen kuitenkin pitää varautua ja todellakin sitten jossain kohtaa mahdollisesti tulevat nämä jäädytykset kysyisin ministeriltä onko tämä kuntien varautuminen nyt ennenaikaista pitäisikö vielä vielä pitää jäitä hatussa vai vai jo ajatella sitä tulevaa toisaalta sitten tästä kokeilukulttuurista haluaisin ehkä kuulla vähän enemmän olemme kuulleet nyt tästä perustulokokeilusta mutta mitä muuta on meneillään se on jotenkin jäänyt vähän pimentoon

arvoisa herra puhemies hallituksen julkisten palveluiden digitalisoinnin kärkihankkeeseen on todella varattu kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista yhteensä sata miljoonaa euroa ja tällä hetkellä on tärkeitä hankkeita jo käynnissä kiitos kansallisen tulorekisterin muodostamisesta sähköisestä asunto osakerekisteristä ja ja omahoidon digitaalista palvelua kehittävästä työstä yksi keskeinen tekijä jolla pystymme lisäämään tehokkuutta lisäämään potilasturvallisuutta ja saamaan aikaan säästöjä jotka eivät ole hoidosta pois on sote uudistuksen yhteydessä aiottu sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen

arvoisa puhemies hallitus on luvannut että kuntatalous laitetaan kuntoon valitettavasti kuitenkin ikäviä leikkauksia siirretään kuntien toteutettaviksi kunnat ohjataan palveluiden heikentämiseen valtionosuuksien leikkauksilla näin tehdään ainakin varhaiskasvatuksen ja vanhustenhoidon saralla kun vähennetään valtionosuuksia esimerkiksi hoitajamitoituksen alentamisen nojalla on ollut esityksiä siitä että kunnat pakotettaisiin esimerkiksi asiakasmaksujen nostamiseen eli vietäisiin kunnilta pois mahdollisuus olla panematta heikennyksiä mitä mieltä ministeri on tästä lisäksi haluaisin kysyä siitä

puhemies pitää kyllä kiittää hallitusta tästä historiallisesta sote maakuntauudistuksesta sehän on sehän on todella historiallinen maakunnille tullaan antamaan oma päätösvalta oman alueensa kehityksestä palveluitten järjestämisestä se vastaa eurooppalaista käytäntöä hyvin laajasti

oulu on ollut erittäin aktiivinen ja ja myönteinen kehityksen eteenpäinviejä pitää kiittää hallitusta myös siitä että viime hallituskauden erittäin voimakkaaseen kuntatalouden kurjistamiseen on tullut nyt suunnanmuutos kiitos siitä enää ei siirretä tätä velkaongelmaa kunnille mikä on on ollut takavuosien

arvoisa puhemies lausun minäkin kiitokset hallitukselle ettei kuntataloutta olennaisesti varsinkaan aikaisempaan verrattuna kurjisteta nyt kun tehdään tätä merkittävää maakuntauudistusta aluehallinnon ja soten uudistusta kunnat ovat todella isojen muutosten edessä ja ja monenlaisten muutosten pyörteisiin todella nyt joudutaan kuntalakia tullaan tässä paketissa varmasti muuttamaan ja kunnissa joudutaan joudutaan tekemään myös monenlaisia hallinnollisia uudistuksia uskoisin että hallintosääntöjä joudutaan rukkaamaan kunnissa ja ja monenlaisia muita vastaavia uudistuksia joudutaan tekemään kunnat näistä varmasti selviävät mutta monenlaista tukea tarvitaan kysyisinkin ministeriltä mitenkä kuntia tässä muutosprosessissa tuetaan ja tarjotaan kunnille heidän tarvitsemaansa juridistakin tukea
myönnän vielä ennen ministerin puheenvuoroa puheenvuorot edustajille paatero kankaanniemi laukkanen mäkelä haatainen
arvoisa herra puhemies on totta että tässä kuntatalouteen liittyen on niin monta kohtaa ja yksi näistä mistä koko hallintovaliokunta ja sosialidemokraatit siinä mukana on ollut huolissaan oleskeluluvan saaneiden kuntakorvaukset meillä on kaksi kysymystä toinen on se että yhdeksänkymmentä luvun tasosta on tehty vain pieniä korotuksia se pohja on liian matala ja sitten toinen on se että meillä on yhä edelleen järjestelmä jossa riippuen siitä millä syyllä on tullut onko tullut kiintiöpakolaisena vai turvapaikanhakijana vuosimäärä on eri onko tähän suunniteltu sekä tasoon korotusta että sitten tätä vuosimäärän samanlaistamista tämä on siitä syystä erityisen tärkeätä koska tällä hetkellä niitä on yhä edelleen tuhansia ja tuhansia vajaalla nyt monet kunnat joutuvat tilanteeseen että ne kirjataan oikeusministeriön suosituksella siihen kuntaan missä se vastaanottokeskus saattaa sijaita siinä kohtaa kunnat joutuvat aika aika ikäviinkin tilanteisiin

arvoisa puhemies

kuntaliiton puolueettomien laskelmien mukaan tämä talousarvio kokonaisuudessaan vahvistaa kuntataloutta noin neljäkymmentä miljoonaa euroa se on aivan historiallista kun ajatellaan viime vaalikautta jolloin kolmena vuonna leikattiin kuntien valtionosuuksia todella voimakkaasti viime vaalikaudellahan kunnat velkaantuivat noin seitsemän miljardia euroa eli siirrettiin valtiolta velkataakkaa kunnille joissa tasaverolla sitten niitä hoidetaan samalla se johti siihen että kuntien henkilöstö oli kovilla yt neuvotteluja käytiin veroprosentit nousivat ja palvelut heikkenivät nyt ei valtion toimenpiteitten takia enää tapahdu ja siitä suuri kiitos hallitukselle mitä sitten kuntatalouteen muuten tulee niin esimerkiksi eläkeratkaisu merkitsee sitä että eläkemaksut alenevat ensi vuonna ja helpottavat kuntien taloutta tältä osinkin tilanne menee parempaan suuntaan ongelma on kuntien välisten erojen kasvu ja siitä ministeriltä haluaisin kuulla ajatuksia onko

arvoisa herra puhemies on arvioitu että tämä sote hallintouudistus maksaisi uudenmaan alueella noin sataviisikymmentä miljoonaa euroa kunnille erilaisten muiden osuuksien menetyksinä ja tästä tietysti iso osuus tulisi espoolle pohdin nyt sitä että kun suurille kaupungeille on tämä maksutaakka tulossa tässä ja siellä on nyt alkanut syntyä erittäin paljon nihkeyttä koko uudistusta kohtaan niin olisiko tässä sellainen neuvottelun paikka kun nyt pääkaupunkiseudun kaupungitkin tätä omaa erityislainsäädäntöä valmistelevat että syntyisi semmoinen yhdessä tekemisen meininki sitten toisena kun tämä kuntien harkinnanvaraisuus nyt lisääntyy niin se tulee vääjäämättä johtamaan siihen että varsinkin pienemmissä ja vähävaraisemmissa kunnissa tullaan palveluista leikkaamaan huomattavasti ja tämä edustaja kankaanniemen mainitsema eriarvoisuus lisääntyy
arvoisa herra puhemies kiitokset tosiaan hallitukselle siitä että tässä sote ja maakuntauudistuksessa on lähdetty ravakasti ja rapsakasti eteenpäin ja ja toisaalta siitä että tämä yhden pilkku kuuden miljoonan asukkaan uusimaa on saanut tässä oman huomionsa koska suomi tietysti on vähän erilainen eri puolilta hallitushan on pyytänyt pääkaupunkiseudulta omaa erillisratkaisua ja ja tätä pohditaan nyt parhaillaan olen kuitenkin hieman huolissani kun tästä lausuntoajasta joka on kymmenen viikkoa alkaa olla kohta kolme viikkoa kulunut

arvoisa herra puhemies pääkaupunkiseudulla on yli miljoona asukasta ja täällä on hyvin tiheä sosiaali ja terveydenhuollon palveluverkko ja ja palveluita on kehitetty kaupunkien toimesta hyvin vahvasti osana tätä sote uudistusta hallitus antoi pääkaupunkiseudun kunnille tehtäväksi että jos he löytävät yhteisen ratkaisun niin niin sitä voitaisiin sitten sitten harkita ja nyt pääkaupunkisedun kunnat ovat tehneet tämän esityksen omasta erillisestä ratkaisusta ja odottavat kovasti nyt sitten vastausta kysyisin nyt samoin kuin täällä jo muutamissa puheenvuoroissakin sitä esitettiin milloin tämä tullaan ratkaisemaan ja mikä tulee olemaan nyt sitten lopputulos vai aiotaanko pyyhkiä nyt sitten vain pöytää tällä esityksellä

ja nyt ministeri viisi minuuttia tässä tuli niin monta käytettyä puheenvuoroa

arvoisa puhemies ensinnäkin tästä maakunta ja sote uudistuksesta kuten täällä tuli esille se on on nyt todellakin jo kohta ollut kolme viikkoa lausuntokierroksella ja lausuntokierros on sinne

ottaisin uusia linjauksia siihen mitä hallitus on esityksessään nyt esittänyt tämän pääkaupunkiseutuasian osalta totean lyhyesti että me teemme parhaillaan sitä arviointityötä sekä virkamiestasolla että myös poliittisesti ja siinä tarvitaan ratkaisu erittäin pian sitten näihin muihin kysymyksiin vielä edustaja sarkkiselle perustulon osalta siinä on tarkoitus katsoa sitä miten sitä laajennetaan marraskuussa kun tämä tutkijatyöryhmä jättää sen oman loppuraporttinsa eli että laajennetaanko millä tavalla tuleeko alueellista kokeilua ja näin mutta ensi vuoden alusta lähdetään liikkeelle tällä kahdentuhannen työttömän henkilön

on nykyään ely keskuksilla puhutaan maakuntien osalta mutta sitten kuntien osalta on selvät kolme ainakin kolme kovaa kta on tämä kehittäminen koulutus ja sitten kaavoitus ja elinkeinopolitiikka ja ylipäänsä se että kunnilla tulee olemaan tämä yleinen toimiala mitä pidän hyvänä sieltä ne erot löytyvät mutta on ihan selvä asia että maakuntien ja kuntien pitää tehdä keskenään hyvää yhteistyötä että että on sitten näistä molemmista organisaatioista kysymys edustaja haataiselle tästä aikooko hallitus rangaista

pitää tehdä sitä kunnolla ja huolella että se kaksituhattayhdeksäntoista on meillä käytettävissä sitten täällä tuli kysymyksiä siitä miten käy kuntien työpaikkojen nyt jatkossa minä sanon että kuntatalous on kokonaisuus ja niin kuin te tiedätte kun tehdään kuntatalousohjelmaa niin se on kuthanekissa eli kuntien edustajien kuntaliiton ja eri ministeriöitten yhteinen näkemys että se on se kokonaisuus mutta siinä arvioidaan valtion toimenpiteitä ei kuntien omia toimenpiteitä kyllähän se mitä kunnat itse myös arvioivat jos on tarvetta sopeuttaa kunnat ovat itsemääräämisoikeuden piirissä itsehallinnon piirissä ja käyttävät niitä keinoja mitä heillä kaiken kaikkiaan on nostavatko kunnat veroja kahden vuoden aikana minä en usko että yksikään kunta nostaa turhaan veroja jos katsotaan meidän kuntaveroprosentteja niin jokaisessa ne ovat niin korkeat että semmoista varmuuden vuoksi nostamista en usko olevan sitten alijäämät kuntayhtymillä no kuntalaki edellyttää sen että kuntayhtymät myös kattavat omat alijäämänsä ja ei voi ajatella niin että kuntayhtymät tulisivat kaksituhattayhdeksäntoista sitten alijäämäisinä mukaan näihin maakuntiin vaan se on toteutettava no sitten täällä tuli esille kun kyseltiin näistä muista kokeiluista että mitä muuta on kuin tämä perustulo on itse asiassa erittäin paljon opetus ja kulttuuriministeriön puolella on paljon kokeilutoimintaa sitten on esimerkiksi yksi semmoinen moniakin kärkihankkeita yhdistävä kokeilu kuin digikuntakokeilu jossa on ei pelkästään oppijoita vaan myös levittäjiä ja ja siitä on juuri nyt tällä viikolla alkamassa sitten tämmöinen oma starttitilaisuus kokeiluissa on myös palvelusetelikokeilu ja valtavan paljon monilla eri alueilla olevia kokeiluja kaiken kaikkiaan sitten kysyttiin sitä miten on kuntien valtuustojen koko tämähän on ihan tietysti kunnan itsensä päätettävissä meillä kuntalaki ja myös se luonnos maakuntalaiksi esittävät tietyn vähimmäismäärän asukaslukuun perustuen mutta kunta itse päättää siitä oman valtuustonsa valtuustonsa koosta kaiken kaikkiaan sitten paateron kysymys vielä ja näistä tasoista totta kai näistä asioista on keskusteltu hallituksen piirissä se on ihan selvä asia mutta me emme ole tässä vaiheessa nostamaan niitä tämä oli ehkä jonkun verran enemmän esillä alkuvuodesta kuin ihan nytten tämä on minun tuntumani tuolta kuntakentältä sitten oikeastaan vielä tähän lopuksi kun taljakin kysyi tästä pelastuksesta minä totean sen millä aloitin eli kun tämä uudistus on nyt lausuntokierroksella niin meidän pitää huolehtia siitä että me saamme paljon aitoja lausuntoja ja lausuntokierroksen jälkeen on hallituksen paikka uudelleen linjata jos niin katsoo
arvoisat edustajat jospa vielä on aihetta tai haluja muutamaan puheenvuoroon otetaan ne

puhemies kysyisin ministeriltä kun tämä sote uudistus etenee hyvin ja maakuntauudistus siinä niin mitä tulevaisuudessa tapahtuu niille kiinteistöille mitkä jäävät tässä sote uudistuksessa käyttämättä jäävätkö ne kuntien vastuulle siirtyvätkö ne maakunnan vastuulle kuka niiden veloista vastaa onko tällaisista asioista jo selvää suunnitelmaa mitä voisi tuolla kunnissa kertoa sitten ajatuksena

tosi hyvä kuulla että tämä kansallinen sähköinen tulorekisteri etenee me olemme siinä antaneet valitettavasti kilpailijamaille paljon etumatkaa olisin kysynyt siihen liittyen tästä yritysten tietojen sähköisestä raportoinnista viranomaisille siinä ei tarvitsisi tehdä niin paljon töitä koska kaikki tämä määrittelytyö on tehty tarvitaan vain päätös siitä että nämä tehdyt määrittelyt otetaan käyttöön ja tehdään siitä sitovaa lainsäädäntöä nykyisellä käsipelillä ollaan siinä tilanteessa että meillä on vuoden kaksituhattakolmetoista kansantalouden kirjanpito tuorein mikä on valmis vuoden kaksituhattaneljätoista bruttokansantuotekin on vielä ennakkotieto yritysten tietojen sähköiseen raportointiin tulossa ripeämpää otetta

arvoisa puhemies kysyisin ministeriltä mitä kuuluu kaksoiskuntalaisuudelle tuo aika pitkään varsinkin mökkipaikkakunnilla kaivattu ratkaisu olisi tietysti helpottamassa ja kasvattamassa verotuloja kun kuormitus julkisiin palveluihin kasvaa miksi tuo hanke ei ole edennyt

arvoisa herra puhemies koska en saanut äskettäin vastausta toistan vielä kysymyksen näitten maksualennusten lomarahaleikkausten sekä työajan pidentämisen ja niistä syntyvien säästöjen vaikutus verotuloihin eri kunnissa on huomattava maan hallitus kuitenkin lupasi että kiky on kustannusneutraali kunnille eli valtio kompensoi kunnille sopimuksen vaikutukset kannatan vahvasti sopimusyhteiskuntaa mutta sopimisen ehdoton edellytys on luottamus tässä yhteydessä kyllä kysyisin sitä voiko hallituksen sanaan tässä yhteydessä luottaa sitten paljon kysytään sitä mitä tuonne itsehallintoalueille jää nyt sitten päätettäväksi vai syntyykö meillä sinne demokratiavaje

puhemies tarkastusvaliokunta selvitti kaksituhattakaksitoista mittavasti ja laajasti rakennusten kosteus ja homeongelmia minä uskon että monet meistä jotka toimivat myös kuntapäättäjinä kamppailevat siellä kuntataloudessa myös näitten ongelmakiinteistöjen parissa elikkä meillähän ei ole varaa sairastuttaa ketään ei lapsia eikä henkilökuntaa sisäilmaongelmista kärsivissä kouluissa tai päiväkodeissa kysyisinkin teiltä ministeri oletteko te ja onko hallitus aikonut tehdä tälle asialle jotain elikkä onko näitä avustuksia kunnille niin että ne voisivat paremmin peruskorjata tai uudisrakentaa näitä home ja kosteusvaurioisia kiinteistöjä onko tähän tilanteeseen tulossa parannusta

arvoisa puhemies täällä nousi jossakin kysymyksessä esille tämä valtuustojen koko

sehän on aika aika moniulotteinen kysymys siinä on ainakin kaksi näkökulmaa ensinnäkin meidän demokratianäkökulmahan puoltaa ehdottomasti isompaa valtuustoa mutta taas tämmöisen strategisen johtamisen näkökulma pienempää valtuustoa joka tapauksessa siihen vaikuttavat hyvin monet näkökulmat kunnan rooli ja tehtävien muutos ehdokkaitten saatavuus valtuustotyön kuormittavuus eri väestöryhmien äänen kuuluvuus tässä valtuustotyössä mutta se mitä minä ainakin toivoisin kun kunnissa nyt sitten päätetään ja kunnat itse päättävät kuten ministeri sanoi tämän valtuuston koon

ei keskusteltaisi pelkästään numeroina tästä valtuuston koosta vaan vaan mietittäisiin samalla koko valtuuston roolia toimintaympäristön muutosta ja niitten vaikutusta tähän valtuustotyöhön olisi tietysti hyvä jos vähän laajempi kansalaiskeskustelukin asiasta kunnissa käytäisiin

tämä demokratiakysymys on tietysti mielenkiintoinen ja tärkeä ja toivoisin että maakuntahallinnossa voisi päästä siihen suuntaan että se demokratia siellä todella toteutuisi eli vaaleilla valittavalla valtuustolla olisi ihan realistista todellista päätösvaltaa sitä nyt ei riittävästi tule eli olisi verotusoikeus ja itsenäisempi päättämisvalta tehtävistä ja valtion ohjausmahdollisuus olisi pienempi mutta se on nyt tulevaa ja nähdään mitä tapahtuu tuossa aikaisemmin totesin että kuntatalous kaiken kaikkiaan budjetin myötä vahvistuu neljäkymmentä miljoonaa euroa kiky vaikuttaa kuitenkin heikentävästi yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ensi vuonna ja sen piti olla kustannusneutraali

työaika pitenee palkkauskustannukset alenevat niin kuntatalous hyötyy kikystä niin merkittävästi että tämä on kunnille myös positiivinen asia

tuosta pääkaupunkiseuturatkaisusta vielä kysyisin että kun kun kello käy niin onko tarkoitus nyt neuvotella edelleen näistä yksityiskohdista sen suhteen ja ja onko sitten pohdittu että annettaisiin jatkoaikaa lausuntoaikaa tämän alueen kunnille kantojahan on hyvin vaikea vielä jättää ennen kuin tämä kokonaisuus on selvillä sitten vielä kysyisin toisesta asiasta kuntien tehtävien ja velvoitteitten vähentämisestä mitä sille asialle

arvoisa puhemies arvoisa ministeri arvostan sitä että jätitte tulevan tulevan sote paketin ja maakuntauudistuksen nyt tämän arviointinne ulkopuolelle mutta siitä huolimatta kysyn teiltä mikä on oma arvionne nyt sitten jäävien kuntien ja tulevien maakuntien talouden mahdollisuuksista tällä hetkellähän me olemme voineet lukea maakuntauudistus sote paketista erilaisia laskelmia siitä miten kuntien tulisi käymään kuinka paljon jää sille peruskunnalle ja paljonko maakunnalle siitä sitten lohkeaa verotusta mikä on oma arvionne siitä kuinka oikeaan osuneita ovat nämä arviot laskelmat koska kunnat käyttävät hyvin erilaisen osuuden sitten omista tuloistaan sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin ja miten sitä pitäisi sitten mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa lähteä arvioimaan uudelleen

puhemies ihan ensin tähän kuntayhtymien alijäämään eikö niin että ne siirtyvät alijäämineen sille tulevalle maakunnalle nimittäin tuskin tässä vajaassa kahdessa vuodessa on mitään mahdollisuutta kattaa kaikkia niitä alijäämiä jollei sitten myydä kaikkia keskussairaaloita pois jollekin ulkopuoliselle tai tai sitten minä ymmärsin tämän jotenkin väärin tämän logiikan takia jos minä olisin kunnanjohtaja nostaisin nopeasti verotusta koska on se elinvoimaisuus mikä niihin verotuloihin tulevaisuudessa sitten jää kun kunta ei saa enää korottaa kun kaikilta se kaksitoista pilkku kolme nyt joka tapauksessa vedetään samalla

minä ymmärrän hyvin jos kunnanjohtajat tekevät tämmöisiä esityksiä vielä kun yhteisöveroista lähtee ja tähän kuntalakiin mihin nämä muutokset valtuuston koosta lautakuntien määrästä ynnä muista liittyvät on todella vaikea ottaa kunnissa kantaa tällä hetkellä kun ei tiedetä mitä sotessa tapahtuu ja kuinka monta lautakuntaa kannattaa olla jos sote tulee sen takia minä ainakin joudun vastaamaan tähän toistuvasti

kuulimme valtiovarainvaliokunnan verojaostossa että huomioon kaikki hallituksen toimet kiky sopimus mukaan lukien niin käsitykseni mukaan vatupassi pysyy kutakuinkin suorana ja jopa pientä vihreätä valoa jää että se vaikutus pysyy kohtalaisen neutraalina mutta onko hallitus ottanut huomioon ne tulevat verotulomenetykset että mitä jatkossa tapahtuu kuntataloudelle toinen asia miten hallitus on huomioinut kuntakohtaiset erot joissain kunnissa tämä tarkoittaa

myönnän vielä puheenvuorot edustajille honkonen laukkanen ja eestilä ja sitten ministerille

arvoisa herra puhemies edustaja hautala tuossa aikaisemmin nosti esille kuntien ja tulevien maakuntien välisen elinkeinopoliittisen työnjaon ja on todella hienoa kun ministeri tässä totesi että se se asia on niiltä osin selkeärajainen nythän

jopa sanottu että kunnat tulevat olemaan elinvoimakuntia eli kuntien vastuulle todella jäävät edelleenkin nämä niin sanotut kädet savessa tehtävät pk yrityskentässä tehtävät elinkeinojen edistämispalvelut missä se paras osaaminen kunnissa mielestäni asuukin ja hyvä näin on kuitenkin tärkeää jatkossakin näiden uusien maakuntien osalta kun niillä ovat nämä nykyiset ely keskusten kehittämis ja aluekehityspalvelut pitää tiukka kumppanuus maakuntien ja kuntien välillä kysyisinkin ministeriltä kuinka huolehditaan jatkossa siitä että tämä kumppanuus maakuntien ja kuntien välille syntyy ja ja sen avulla tuotetaan entistä parempaa hyvinvointia tuonne alueille

arvoisa herra puhemies vielä nostaisin tähän keskusteluun mukaan sen että kun tämä uudistus uudenmaan alueella tarkoittaa sitä että tähän uuteen yhtiöön siirtyisi kuusikymmentäseitsemäntuhatta työntekijää ja sitten on tämä usean miljardin omaisuusmassa niin onko olemassa jo jonkinlainen karttaharjoitus siitä miten tämä asia oikeasti käytännössä hoidetaan koska tällä alueella on kieltämättä semmoinen pieni epäuskon henki miten mahtaa tällainen näin mittava uudistus onnistua vain sillä että tulee joitain ohjeita että pitää tehdä tällaisia leikkauksia ja ja tällaisia toimenpiteitä kysymys on kuitenkin aikamoisesta yhtiöstä kuusikymmentäseitsemäntuhatta ihmistä

siitä miten sitten julkisella puolella jatkossa voidaan tällä tavalla kasvoja menettämättä vaihtaa ihmisiä jotta saadaan oikeat ihmiset oikeille paikoille viemään aina muutoksia ja myös vakiintuneita toimintoja eteenpäin itse olen kokenut että tämä on ikään kuin tämmöinen pysyvä ongelma joka saattaa johtaa siihen että henkilökunta kärsii ja vähän kaikki kärsivät kun hommat eivät suju
ministeri kolme minuuttia

arvoisa puhemies valitettavasti en kyllä kaikkiin ehdi taaskaan vastata mutta yritän parhaani

nämä kiinteistöt tulivat monessa kohtaa nyt esille ja te tiedätte sen että tässä on tämä perusjako eli suppea jakaantumismalli eli nämä kuntayhtymien kiinteistöt menevät sinne maakunnille ja ja jos muistan oikein niin niiden arvo on yhteensä kaksi pilkku neljä miljardia ja velkoja siellä on yksi pilkku kolme

peruskuntien omistamista kiinteistöistä jotka ovat erityisesti terveyskeskuksia vanhainkoteja palvelutaloja ja ja niinpäin pois on juuri itse asiassa nyt tällä viikolla maanantaina tämä tämä sote ja maakuntauudistuksen projektiryhmä alustavasti linjannut siihen keinoja löytyy alueuudistus fi sivustolla eli muutama keino siihen miten pystyttäisiin yksittäistä kuntaa auttamaan siinä tilanteessa jos kiinteistö on jäämässä käyttämättä sen kolmen vuoden jälkeen siis kaikki kiinteistöthän vuokrataan vähintään kolmeksi vuodeksi

tästä on rakennettava heti kunnolla sellainen minä jaan tämän ajatuksen että meillä liian monessa kohtaa niin sanotut vahvistetut tiedot laahaavat perässä sama koskee meidän kuntienkin tilinpäätöstietoja jos minä muistan oikein niin taitaa olla että tilastokeskus ei ole viime vuoden tietojakaan vielä pystynyt antamaan vaan ne tulevat vahvistettuina vasta

osa tuli muun muassa sitä kautta että eilen liikennekaari lähti eteenpäin sieltä tulee myös kustannussäästöjä kun pystytään näitä kyytejä laittamaan yhteen saamaan parempaa aikaan mutta sitten helmikuussa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa me laajensimme sitä hanketta koskemaan koko julkisen sektorin toimintaa ja tätä laajennustyötä ollaan juuri nyt konkretisoimassa minä otan teille esimerkin kun tämä liittyy myös tähän digitalisaatioon erittäin paljon kela ja vero lähettävät vuositasolla kahdenkymmenenkolmen miljoonan euron edestä kirjepostia kansalaisille ne molemmat ovat isoja taloja niin että sieltä kyllä varmaan sitä postia lähtee mutta kai me ajattelemme niin että muutaman vuoden päästä ei tarvitse lähteä sillä tavalla ja minä olen laittanut selvityksen liikkeelle siitä minkä verran me itse asiassa valtion puolelta pystyisimme myös saamaan kustannussäästöjä jos tehtäisiin niin että meillä olisi jokaisella tämmöinen

sähköposti jossa asiointi hoidetaan se varmasti tuottaa hyvää hyvää tulosta sitten kaksoiskuntalaisuusasia ja vapaa ajan asunnon muuttaminen helpommin vakituiseksi on monimutkainen kysymys se liittyy tietysti maankäyttö ja rakennuslakiin mutta sitten myös kotipaikkalakiin kotipaikkalaissahan meillä on hyvin selvästi että meillä jokaisella on yksi kotipaikka vaikka olisikin sitten paljon muualla tilapäisesti minun oma ajatukseni kulkee niin että meidän pitää jatkossa pystyä kehittämään tätä että kun verojärjestelmät kehittyvät niin pystyisi olemaan myös usea ettei olisi näin jyrkkä että on vakituinen ja sitten tilapäinen tilapäinen tämä

arvoisa herra puhemies

suomeen ainoastaan sillä että me saamme lisää ja pystymme synnyttämään lisää työpaikkoja työpaikkoja ei synny niinkään julkiselle puolelle vaan yksityiselle ja lisää yritysmaailmaan on tärkeää että me edelleen pystymme sopimaan työelämän ja työllisyyden pelisäännöistä sitä kilpailukykysopimus parhaimmillaan on että kolmikantaisesti me pystymme miettimään miten työelämää kehitetään tämän päivän työtä vastaavaksi

hallitus on myöskin mukana tässä muun muassa veronkevennyksillä jotka koskettavat työssä käyviä mutta niin että myöskin eläkeläisten verotus on on otettu huomioon tällä yhteistyöllä on tästä jatkettava myös eteenpäin aikaisemmin tänään eduskunnassa on puitu jo useamman hallinnonalan budjetteja otan niistä muutaman oikeusministeriön budjettialalla on tärkeästi mietitty sitä että meidän on suomessakin varauduttava maahanmuuton kustannusten lisääntymiseen varautuminen on ensi vuonna yhdeksäntoista miljoonaa euroa ja ne rahat täytyy ehdottomasti suunnata turvapaikkahakemusten käsittelyaikojen nopeuttamiseen se on inhimillistä niin tänne tulevien kuin sitten myöskin perheenyhdistämisten kohdalla

jos ja kun ministerin sanaan on nyt luottaminen niin kuin itse uskon että hankkeella pelson vankilalla on kiire ja sitä hanketta kiirehditään niin haluan siihen myöskin uskoa alueella toivotaan että että pelson vankila edelleenkin pysyy alueellisena niin että vankeinhoito on edelleenkin myöskin koko suomen mittakaavassa hoidettu hyvin se turvaa myöskin tärkeitä työpaikkoja tuonne alueelle opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla keskusteltiin kiivaasti tässä salissa jokunen tunti sitten toisen asteen koulutuksen säästöistä ja uudistuksesta tilannekuva on kuitenkin se että edellinen hallitus ei kyennyt eikä pystynyt uudistamaan eikä päättämään toisen asteen koulutuksen säästöistä tahti on nyt toinen olemme joutuneet leikkaamaan myös ammatillisen koulutuksen puolelta tämä tekee kipeää minä olen itsekin ammatillisen koulutuksen päätöksenteossa mukana omalla se on tarkoittanut ja tarkoittaa ensi vuodelle yt neuvotteluja tilojen ja laitteiden tehokkaampaa käyttöä joka on tietysti ihan järkeväkin ratkaisu lisäksi myöskin nuorisoasteen ja aikuisopintojen yhdistymistä ja yhteistyötä joka on sekin hyvä asia säästöt tuovat tuskaa koulutuksen järjestäjille mutta päämäärä on tärkeä se että ammatillista koulutusta uudistetaan kertakaikkisesti tässä ja nyt siksi tämä reformi tehdään erittäin tiiviissä yhteistyössä nyt sitten ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa jotka ovat mukana tiiviisti tässä rakentamassa uutta tutkintorakennetta uusia tutkinnon sisältöjä

yleiskeskustelu talousarviosta keskeytetään ja siirrytään pääluokkakohtaisessa keskustelussa liikenne ja

arvoisa puhemies hallitus esittää liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalle yhteensä noin kolme pilkku kaksi miljardia euroa perusväylänpitoon esitetään ensi vuodelle noin yksi pilkku kolme miljardia euroa ja investointeihin neljäsataakolmekymmentäneljä miljoonaa euroa kolmesataa miljoonaa euroa aiemmin käynnistettyihin hankkeisiin sataseitsemän miljoonaa euroa jo valmistuneiden elinkaarirahoitushankkeisiin ja palvelumaksuihin ja kaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa neljän uuden investoinnin aloittamiseksi kaiken kaikkiaan hallitusohjelmassa on linjattu että korjausvelan kasvun pysäyttämiseen ja sen vähentämiseen osoitetaan hallituskaudella yhteensä kuusisataa miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakuusitoista tähän tarkoitukseen on osoitettu sata miljoonaa euroa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista osoitetaan kaksisataa miljoonaa euroa ja vielä

kolmesataa miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakahdeksantoista kun lisäksi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista siirretään nimeämättömiin hankkeisiin varatusta rahoituksesta perusväylänpitoon yhteensä kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa saadaan mittava summa jolla korjausvelkaa laitetaan kuntoon vuoden kaksituhattaseitsemäntoista osuus on sataneljä miljoonaa euroa

kaksitoista lahden eteläinen kehätie satayhdeksänkymmentäkahdeksan miljoonaa luumäki imatra venäjän raja ratayhteyden parantaminen valtuus satakuusikymmentäviisi miljoonaa euroa lisäksi käynnistetään helsinki turku välisen nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu

välille solmitun junan kaukoliikenteen sekä helsingin seudun liikenne kuntayhtymän alueen ulkopuolisen lähiliikenteen nelivuotisen sopimuksen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista menojen maksamiseen meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen osoitetaan yhteensä satayksi pilkku neljä miljoonaa euroa tuki laajenee koskemaan myös merenmittausaluksia tuen laajentamiseen osoitetaan yhden miljoonan euron määräraha viestinnän määrärahoja sisältyy vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioesitykseen viisisataayhdeksäntoista miljoonaa euroa lisäksi on huomattava että tulopuolelle hallinnonala kerryttää tuloja neljäkymmentä pilkku seitsemän miljoonaa euroa joista lähes kolmekymmentäneljä miljoonaa euroa on taajuuksien huutokauppatuloja viestinnän määrärahoista suurin osa viisisataaseitsemän pilkku yhdeksän miljoonaa euroa on siirtoa talousarviosta valtion televisio ja radiorahastolle yleisradio oyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseen yleinen taloudellinen tilanne huomioon ottaen määrärahaan ei tehdä indeksikorotusta ensi vuodelle tätä koskeva hallituksen esitys valtion televisio ja radiorahastolain väliaikaisesta muuttamisesta on annettu samassa yhteydessä budjettiesityksen kanssa

säätutkaverkoston korvaus investointeihin yhden säätutkan korvausinvestointi maksaa noin miljoonan euron verran suurteholaskimen uusiminen käynnistyy myöskin laskimen uusintaan on varattu kaksi miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista ja loppuosa kaksi miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakahdeksantoista tässä arvoisa puhemies yhteenveto siitä mitä liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalle on esitetty ensi vuoden budjettiin kiitos pyydän
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat tähän pääluokkaan liittyen käyttää puheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa herra puhemies kiitokset ministerille perusteellisesta esittelystä aivan ensiksi haluan lausua parhaat kiitokset myös siitä kolmen miljardin euron investointiohjelmasta joka on lähtenyt toteutukseen se on jo näkynyt eri puolilla maata se tuo työtä ja elinvoimaa moniin moniin maakuntiin myöskin kiinteät ja langattomat tietoliikenneyhteydet tulevat kehittymään ja haluaisinkin kysyä teiltä miten nyt nämä operaattorit ovat lähteneet mukaan mukaan tähän yhteistyöhön koska yksinomaan valtionhan ei kannata olla siinä se se toteuttaja vaan siinä tarvitaan näitä operaattoreita raideliikenteessä tulee tapahtumaan varmaan paljon tällä hallituskaudella ja meillä on niin sanottuja hiljaisia ratayhteyksiä vaasan vaalipiirissä muun muassa suupohjan rata on yksi niistä joka kaipaisi peruskorjausta onko mahdollista että kilpailun avaamisella tällaiset niin sanotut hiljaiset ratayhteydet saataisiin tulevaisuudessa parempaan hyötykäyttöön ja myöskin sitten kaskisten satama ja muut toimijat saataisiin pidettyä elinvoimaisina

puhemies tämän kauden ehdoton ykköslinjaus on se että perusväylänpitoon kiinnitetään huomiota ja tästä on kiittäminen tässäkin kohtaa kuitenkin on huomioitava se että nyt kun kehittämisestä siirretään perusväylänpitoon niin maailman pitää kehittyä ja maailma kehittyy tähän viitaten tahtoisin nostaa esille tämän tunnin radan suunnittelun turku helsinki välille

se on tässä kohtaa hieman sanotaanko taantumuksellinen ei katsota niitä vaihtoehtoja mitä on näitä nopeampia uudempia tekniikoita eli edetään vanhassa ajassa vanhalla tekniikalla voidaanko suunnitella hyperloop tyhjiösukkulatekniikalla kunnon yhteyttä mikä sitten voi viedä maailmalle hyviä hyviä asioita muutenkin

tietenkin huonoa on se että nyt tämä sata miljoonaa euroa siirretään vuodelle kaksituhattakahdeksantoista ja se tietenkin haittaa tulevia investointeja ja biotalouden nousua olisin kysynyt kun minulle soitti tänään entinen keskustan pitkäaikainen kansanedustaja lauri oinonen ja hän oli huolissaan jälleen seinäjoki haapamäki jyväskylä radan tulevaisuudesta hän on ollut myöskin moneen muuhun yhteydessä selvästi nyt osto ja velvoiteliikennesopimus on auki tämä velvoiteliikennehän päättyy kymmenes kahdettatoista vr meinasi pitää tiedotustilaisuuden jossa se olisi saadun tiedon mukaan mahdollisesti kertonut uusista vuoroista näille rataosuuksille miltä viime vuonna vuoroja leikattiin voitteko te kertoa mikä tilanne nyt on näiden osto ja velvoiteliikennesopimusten osalta koska maakunnat ja lauri oinonen odottavat vastausta

yhdyn näihin kiitoksiin joita täällä esitetään ministerin laatimaa budjettiesitystä kohtaan omasta puolestanikin pidän kokonaisuutta hyvänä ja erityisen iloista on on se että tällaisena taloudellisen tiukkuuden aikana ollaan saatu uusiakin hankkeita mukaan isoja hankkeita vt neljä viisi ja kaksitoista ja tietysti tämä luumäki lappeenranta imatra venäjän raja kaksoisraidehanke sen osalta tiedustelisinkin kun nyt vedetään uusi leveä junarata sinne rajalle asti niin

että tämä rautatieliikenteen rajanylityspaikka virallisesti avattaisiin jotta siellä säännöllinen liikenne voisi toimia ilman erityisjärjestelyitä jos jotain kehitettävää tästä budjettikirjan ulkoasusta sanoisin niin sen että hallinnon ja toimialan yleiset menot näyttävät satunnaisen tarkkailijan silmään varsin suurilta neljäsataakahdeksankymmentäviisi miljoonaa mutta sehän on suurimmaksi osaksi alvia ehkä tämä kannattaisi ilmaista toisella tavalla niin niin että

tässä yhteydessä muistaa että nyt puhutaan myös viestinnästä vaikka liikenne vie toki suuremman huomion ja suurimmat rahat digitalisoituvassa maailmassa kriittisen kyberturvallisuuden taso on osoittautunut suomessa heikoksi valitettavasti talousarvioesityksen perusteella on mahdotonta arvioida viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen resurssien riittävyyttä on kuvaavaa että keskus on niin pieni etteivät sen määrärahat ole mahtuneet tämän ohuen kirjasen sivuille hyvinvointi ja varoituspalveluun on sentään budjetoitu kokonaiset sataneljäkymmentätuhatta euroa kysynkin pidättekö viestintäviraston liki puolella miljoonalla supistuvia määrärahoja riittävinä muun muassa suomen tietoverkkojen turvaamiseen maailmassa jossa erilaiset kyberiskut ovat jo arkipäivää

herra puhemies viime vaalikaudella parlamentaarinen korjausvelkatyöryhmä linjasi että nyt saa riittää meidän maanteillä satamissa ja radoilla siellä pötköttää kahdella pilkku viidellä miljardilla eurolla korjattavaa tällä vaalikaudella on vastattu huutoon eli nyt lähes miljardin euron potti lähtee tulevina vuosina liikenteeseen ja niin kuin kuultiin niitä teitä on jo päällystetty ja ja nämä hankkeet ovat työllistäneet tämä on hyvä asia mutta korjattavaa on koko ajan ja siksi meidän pitää

herra puhemies luin taannoin kauppakamarin kysyttiin elinkeinoelämästä erilaisia kriteerejä jotka ovat tärkeitä erityisesti silloin jos yritykset haluavat hakea kasvua ja yksi painopistealue oli nimenomaan se että meillä on toimivat lentoliikenneyhteydet eri alueille suomessa ja myöskin toimivat junayhteydet

vuosien melkeinpä vuosikymmenten korjausvelan kasvun jälkeen on erittäin positiivista että nyt hallituksessa ministeri berner on tarttunut tämän ongelman korjaamiseen ja siihen nyt saadaan sitten rahoitusta on tietysti tärkeää että se jatkuisi myös tulevina vuosina eikä olisi vain yksi lyhytaikainen koska tämä velka on iso ja siellä tapahtuu osin peruuttamatonta vahinkoa tai sellaista kehitystä ainakin joka korjattaessa myöhemmin maksaa yhä enemmän arvoisa puhemies kysyn vielä hankkeitten osalta mikä on mahdollisuus saada jyväskylän pohjoispuolella kirri tikkakoski välin tien perusparannus se on eurooppa tie ja äänekosken uuden hankkeen osalta äärettömän tärkeä liikenne on valtavan suurta ja raskasta turvallisuusongelmat ovat suuria se jäi nyt tässä valitettavasti pois mutta se pitäisi kyllä saada mahdollisimman pian työn alle

puhemies täytyy heti aluksi todeta että olen erittäin iloinen siitä että valtatie kahdeksan elikkä oulu kemi väli saa rahoitusta elikkä tämä maakunnan kärkihanke on nyt myös yksi hallituksen kärkihankkeista se on hienoa ja myös siitä kiitosta että meillä on sama tavoite että me haluamme varmasti kaikki kehittää liikennettä palveluna sujuvammaksi ja hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia mutta on pakko palata eiliseen elikkä tähän liikennekaareen ja siihen että nyt ollaan taksilupien hinta ja määräsääntelystä luopumassa olisin kysynyt arvoisalta ministeriltä onko näitä alueellisia vaikutuksia miten arvioitu elikkä jääkö kallistuvien taksimatkojen hintalappu kuntien ja asiakkaiden maksettavaksi harvaan asutulla alueella missä tämä markkinaehtoinen kilpailu ei varmaankaan toteudu ihan niin kuin täällä pääkaupunkiseudulla toisaalta myös ministeriltä kun palautetta tulee vrn juna aikatauluista

arvoisa puhemies täytyy kiittää viime vaalikaudella toiminutta liikenne ja viestintävaliokuntaa joka silloin aloitti tämän

sitten se on realisoitunut silleen että nyt pantiin sitten rahaa tähän perustiestöön itse haluan kiittää hallitusta erityisesti siitä tasapuolisesta kohdentamisesta mikä koskee valtatie neljääkymmentäviittä valtatie kahtatoista ja sitten luumäki imatra venäjän raja yhteyttä että joka puolelle suomeen tuli isoja hankkeita joiden yhteispakettihinta on yli kuusisataa miljoonaa

puhemies on kohtuullista myös minun aloittaa kiitoksilla koskettaen erityisesti tätä meidänkin maakunnan kärkihanketta luumäki imatra kaksoisraidetta kuitenkin totean että tämä liikenteen sadan miljoonan euron leikkaus vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista vuodelle kaksituhattakahdeksantoista on outo te hallituksena ikään kuin leikkaatte itseltänne ja itseltänne ja te ikään kuin toimitte kehyspäätöksen vastaisesti eli perutte jo kertaalleen tehtyjä päätöksiä ja tämä ei mielestäni ole suunnitelmallista taloudenpitoa liikennekaari julkaistiin eilen ja tätä edelsi pitkä keväästä jatkunut neuvottelu hallituksen osalta ja sitä olemme toki ihmetelleet miksi ette neuvotelleet ennen kuin tämän jätitte nyt huolena on että taksien saatavuus voi muuttua varsinkin hiljaisina vuorokaudenaikoina ja kaupunkien kehyskunnissa siksi kysynkin voidaanko laki kirjoittaa muotoon joka mahdollistaa perusteettomaan hinnoitteluun ja epäedulliseen markkinatilanteeseen

suomessa on tällä hallituskaudella tehty erittäin suuri linjanmuutos liikenneväylien siis teiden ja ratojen kuntoon laittamiseksi täällä suomessa perusväyliemme kunnon heikkenemisen ehkäisemiseksi ja parantamiseksi on jo aiemmin päätetty kaikkiaan noin kolmen miljardin euron investointiohjelmasta se tuo työtä ja parempikuntoisia teitä koko suomeen ensi vuonnakin perusväylänpitoon on merkittävä summa se on tosiasia ja merkittävää on myös että yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen tehdään vuosittainen kymmenen miljoonan euron tasokorotus vuosille kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista kiitos liikenneministerille että kehysriihessä päätetyt neljä uutta investointihanketta käynnistyvät tosiasia kuitenkin on että normaalin budjettirahoituksen kautta ei suuria investointihankkeita tulevaisuudessa saada liikkeelle ja siksi on tärkeää että

myöskin selvitetään pikaisesti miten liikenneverkko oyn perustaminen voidaan toteuttaa

arvoisa puhemies toimivat liikenneyhteydet ovat kestävän kasvun perusedellytys kuten tiedämme hallitus on nostanut yhdeksi kärkihankkeeksi maamme teiden korjausvelan pysäyttämisen mikä on äärimmäisen hyvä asia päijäthämäläisenä kansanedustajana iloitsen erityisesti valtatie kahdentoista lahden eteläisen ohikulkutien saamasta rahoituksesta sen eteen on tehty vuosikausia töitä viime eduskuntakaudella se hieman nytkähti eteenpäin ja nyt sille saatiin rahoitusratkaisu kysyin teiltä arvoisa ministeri berner edellisissä budjettikeskusteluissa haluatteko päästä historiankirjoihin ministerinä joka tämän tämän seitsemänkymmentä luvulta olleen hankkeen vie maaliin onneksi olkoon te olette tehnyt sen ja arvoisa ministeri olisinkin kysynyt näettekö te että tämän

hallitusta pitää minunkin kiittää siitä että tähän liikenneväylien korjausvelkaan ollaan ihan aidosti panostamassa mutta ihmettelen myös itse valtavasti sitä että nyt tämä sata miljoonaa ollaan siirtämässä vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista vuoteen kaksituhattakahdeksantoista eikö juuri tässä työttömyystilanteessa pitäisi paitsi satsata infraan myös antaa mahdollisuuksia tehdä työtä eri seuduilla seuduilla mahdollisimman paljon sitten mitä tulee vrään niin vr on todellakin esittänyt kolmen vuoden sopimusta osto ja velvoiteliikenteeseen monilla seuduilla ja reiteillä tämän nykyisen sopimuksen päätyttyä ihmettelen tässä kohtaa ministerille miksi tätä sopimusta edelleen ihmetellään miksi on niin vaikeaa tehdä osto ja velvoiteliikenteestä sopimusta vrn kanssa tätä tietoa jatkosta odottavat paitsi seudut

vaikuttaa siltä että investointipäätökset ovat olleet todella hyviä kun kehuja tulee suomen laidasta laitaan tämä tarkoittaa tietysti sitä että pidetään suomi liikkeellä ja pyörät pyörimässä mikä on erittäin hyvä kaiken kannalta

suomi pysyy nyt tämän uudistuksen myötä mukana palveluiden ja teknologian kehityksessä tärkeää oli että kaikille tulee nyt jatkossa samat pelisäännöt ja toisaalta että ala ei houkuttele jatkossa harmaaseen talouteen itse olisin vielä kiinnittänyt huomiota tähän romutuspalkkioon joka valitettavasti jäi tästä pois olisiko sitä mahdollista vielä tarkastella tulevissa budjeteissa
myönnän vielä yhden kierroksen eri ryhmille puheenvuoroja ja ja sen jälkeen ministerille sitten

arvoisa herra puhemies olisin myös kiinnittänyt tähän korjausvelkaan huomiota ja kysynyt ministeriltä mitä on tapahtunut tälle hankkeelle josta käytettiin työnimeä infra oy jonka tarkoitus oli nimenomaan tuon korjausvelan nopeampi kattaminen mikä tällaisen erillisen taseyksikön joka saisi velkaa halvalla ja pystyisi tuottamaan työtä juuri tähän hetkeen ja parantamaan näitä tilanne tällä hetkellä on onko se haudattu kokonaan vai onko se vielä

arvoisa herra puhemies perusväylänpidon ja korjausvelan nostaminen keskiöön on tärkeä asia ja siitä ministerille suuret kiitokset että nämä hankkeet ja investoinnit lähtevät ympäri suomea vahvasti nyt liikkeelle suomi kaipaa kaipaa väylien kunnossapitoa niin rautateillä kuin maanteilläkin itse kiinnittäisin huomiota myös tuon laajakaista asian etenemiseen onko se varmistettu että ympäri suomea tämä laajakaistahanke menee eilinen uutinen liikennekaarihankkeen eteenpäinmenosta oli myönteinen asia ja mielestäni liikennekaaren tärkein asia on tämä liikenneverkko oyn tai infra oyn millä nimellä nyt sitä kutsutaankin aikaansaaminen suomeen toivonkin kuulevani millä aikataululla ministeri arvioi että tämä infra oy hanke lähtee liikkeelle tai ainakin saadaan valmisteluun
arvoisa puhemies otan esille tämän viestinnän puolen ja kansalaisille tärkeän peruspalvelun eli postin kysyisin ministeriltä mitä aiotte tehdä kansalaisten riittävien ja kohtuuhintaisten postipalveluiden varmistamiseksi omasta mielestäni kirjeposti pitää jatkossakin jakaa viitenä päivänä viikossa ja sanomalehtien jakelu turvata esimerkiksi niin että sanomalehti määriteltäisiin yleispalvelutuotteeksi ja jakelun rahoittaminen hoidettaisiin yhdessä jakeluyhtiöiden kesken ilman veronmaksajien tukea ministeri tästä samaa mieltä nämä jo pari vuotta jatkuneet jakeluhäiriöt ympäri maata johtuvat keskeisesti siitä että postin työntekijöitä on liian vähän työmäärään nähden asian kuntoon saattaminen olisi aika yksinkertaista mutta posti ei ole sitä halunnut tehdä eikä ole vielä ilmestynyt sellaista viranomaista joka tämän asian patistaisi kuntoon

elikkä arvoisa ministeri voidaanko nyt luottaa sitten siihen että myös maaseudulla taksi kulkee luotettavat taksit kulkevat jatkossakin ja homma hoituu

arvoisa puhemies kun viime maaliskuussa itäisellä uudellamaalla lähijunaliikenne lakkasi siitä koitui valtavasti harmia monen perheen arkeen työmatkaliikenteeseen koululiikenteeseen arjen matkoihin nythän osa noista matkoista on saatu palautettua muun muun muassa kuntien ja ja tuella mutta pullonkaulana on se että kun on vain yksi melko huonokuntoinen raide rantaradalla niin junat eivät tunnu mahtuvan raiteelle ja näin ollen sellaisiin työpäiviin kuin kahdeksasta neljään sopivia junavuoroja muun muassa siuntiolaisille ei ei ole tarjolla ja ja olisi tosi tärkeätä saada lisäkapasiteettia rantaradalle kysyisin onko suunnitelmissa kaksoisraidetta rantaradalle tai edes ohitusraiteita jotta saataisiin lisäjunia mahtumaan
ja vielä edustaja wallinheimo
arvoisa herra puhemies ensinnäkin yhdyn niihin kiitoksiin siitä että liikennekaari viimein on saatu maaliin ja ja siitä tietysti suuri kiitos ministerille se luo työtä ja toimeliaisuutta suomeen varmasti jatkossa ja turhaa sääntelyä on jatkossakin tarve purkaa toisekseen ottaisin esille saman minkä edustaja kankaanniemi aikaisemmin

kirri tikkakoski välin ja siitä ministeri onkin maakuntalehteemme antanut haastattelun jossa todetaan että päätös tästä tehdään vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana pitääkö tämä tämä tieto vielä kutinsa oikeastaan kolmantena

kysymys siitä kun täällä budjettikirjan sivulla viiteensataanviiteenkymmeneenviiteen sanotaan että edellytykset media alan uudistumiselle on jo luotu hieman opponoisin tätä koska esimerkiksi digialvi on vielä kaksikymmentäneljä ja ja

laskemassa nyt tässä oli aika monta puheenvuoroa myönnän viisi minuuttia ministerille olkaa hyvä

arvoisa puhemies pyrin nopeasti vastaamaan näihin kysymyksiin operaattorit ovat sitoutuneet yhden miljardin euron edestä investoimaan kiinteään laajakaistaan seuraavan kahdeksan vuoden aikana ja pitää paikkansa että pyrimme nimenomaan katsomaan että operaattoreille on hyvät mahdollisuudet olla mukana investoimassa

on työhön ja opiskeluun liittyvää matkustamista paljonko on vapaa aikaan ja kulttuuriin ja turismiin liittyvää matkustamista sitten ollaan katsottu paljonko ovat kustannukset per yhteys ja sitten paljonko on rahaa tästä on syntynyt itse asiassa näinä päivinä iso esitys jota käydään vrn kanssa läpi vielä tällä viikolla ja olemme sitoutuneet siihen että vr saa meiltä nämä päätökset ja päätösesitykset syyskuun aikana jotta ne ehtivät aikatauluihin minä aidosti toivon että nyt löydetään harkittu laskettu läpikäyty ja selvitetty ratkaisu joka palvelisi toisaalta kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin parantaisi yhteysvälejä mutta myöskin huolehtisi siitä että veronmaksajan eurolle mahdollisimman hyvää vastinetta tätä ratkaisua toivottavasti pääsemme esittelemään siis ihan näinä päivinä tämän lisäksi oli kysymys sitten rautatieliikenteen rajanylityspaikan avaamisesta tätä keskustelua käymme edustaja kopra nyt sitten myöskin naapurimaan kanssa mutta se ei ole aina ihan niin nopeata itse toivoisi havaron osalta olen kiitollinen että kyberturvallisuuden tukemiseksi viestintävirasto on saanut edes hyvin pienen määrärahan josta olemme käyneet keskustelua nyt toista vuotta sen edistämiseksi pitäisikö sitä olla enemmän varmasti

osalta ja yksi osa sitä kokonaisuutta on varmasti myöskin se lupaus miten suomi on saavutettavissa niin maan sisältä kuin maan ulkopuoleltakin toivon todella paljon tältä selvitykseltä jyväskylä

tikkakoski

ajatus pitää elikkä päätös vuonna kaksituhattakahdeksantoista tehdään yhdessä siinä vaiheessa kun myöskin infra oyn selvitys etenee liikenneverkko oy tai infra oy ajatusta koskevan selvityksen pitäisi olla valmiina meidän toimestamme tämän vuoden loppuun mennessä ja ajatus on että katsotaan voidaanko liikenneverkkoa osana taserakennetta kehittää eteenpäin

ensi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kehykseen mennessä liikennekaaren osalta kyllä meillä ajatus on hinnan ja määrän sääntelyn lähtökohta että jos kilpailua saadaan aukeamaan jos siinä tulee haasteita hinnoittelun osalta niin lainsäädännön sisällä on pykälä joka mahdollistaa trafille puuttumisen hinnoitteluun mutta ei kuitenkaan niin että valtioneuvosto tekisi päätöksen hinnasta vaan trafille annetaan oikeus sitten osallistua tähän kokonaisuuteen rahoitusmalli jossa kunnat osallistuvat mukaan siihen miten infraa tulevaisuudessa kehitetään on osa tätä liikenneverkko selvitystä ja pohditaan myöskin miten tulevaisuudessa maakuntien kanssa yhteistyössä mietitään toisaalta meidän meidän infrasuunnittelua ja tarpeita ja sitten myöskin sitä mallia millä tavalla tulevaisuudessa rahoitetaan postin osalta meillä on nytten lausuntokierros päättynyt ja seuraavien viikkojen aikana meillä on tehtävänä pohtia minkälaista esitystä voimme tehdä jolla turvataan nimenomaan palvelut toivottavasti voidaan tehdä sellainen lakiesitys joka nimenomaan lähtee siitä miten palveluista lähdetään ja sitten mietitään erikseen se miten posti oy toimii tulevaisuudessa tämä on vielä auki mutta tulee eduskunnalle toivottavasti tämän vuoden loppuun mennessä

jatketaan tätä debattia

arvoisa puhemies olen erittäin tyytyväinen että niin sanottu tunnin juna hanke saa nyt budjetissa suunnittelurahaa haluan kiittää ministeriä ja hallitusta siitä että nyt tämä länsi uudellemaalle länsi suomelle ja koko suomelle tärkeä ja hyödyllinen jo vuosikymmeniä veteessä ollut hanke vihdoin etenee kiitokset toiseksi minun on todettava että sipilän hallituksen ja etenkin kuluneen vuoden aikana olen tavoistani poiketen myöhästynyt useammastakin tilaisuudesta uudellamaalla nämä sinänsä valitettavat myöhästelyt johtuvat kuitenkin hyvin usein positiivisesta asiasta eli jo tänä vuonna katuja teitä ja siltoja on myös uudellamaalla korjattu kiivaalla tahdilla väylien korjausvelkaa on paikattu niin useilla uudenmaan kulmilla että melkein jokaisen puhereissun matkalle osuu tällainen viivästys

herra puhemies liikenteeltä kerätään noin seitsemän miljardia vuosittain ja on hyvä että nyt liikenneministeri bernerin johdolla tästä potista löytyy tähän korjausvelkaan ensimmäisen kerran merkittävästi rahaa että saamme kirittyä tieverkkoamme kuntoon haluan kiittää tuosta lahden eteläisestä kehätiestä ja myös nopeista raideyhteyksistä mutta toivon että ne eivät tarkoita aina sitä että junat eivät malttaisi pysähtyä vaikkapa hämeenlinnassa ja riihimäellä sieltäkin matkustajia mukaan tulisi

tulossa se että meillä on harrastajia jotka ovat myös moottoripyöräkeräilijöitä ja tähän veroon ei näytä olevan tulossa sellaista mekanismia että se voisi pysäyttää sen veronmaksun toivoisin että tätä vielä liikenne ja viestintäministeriössä pohtisitte

puhemies oikeastaan kahteen asiaan ensimmäinen oli tämä vr tässä on puhuttu tästä osto ja velvoiteliikennesopimuksesta ja se tapahtui aika yllättäen että vr sitten yhtäkkiä tämän infon peruikin ja ymmärsinkö nyt oikein että se nimenomaan peruttiin sen takia että haluttiin katsoa nämä muut liikennemuodot yhteen jos näin kysymään miksei sitä missään vaiheessa julkisuudessa kerrottu miksi tämä peruttiin tähän olisi hyvä saada selkeys koska on tärkeätä että nämä komentoketjut ovat eduskunnan näkyvissä milloin mitäkin tapahtuu esimerkiksi täällä omistajaohjauksen puolella ja kuka tässä käytti omistajaohjausta toinen asia tämä korjausvelan ikään kuin nyt ensi vuoden leikkaus joka on siis tämä siirto tässähän tietysti tulee sitten kysymys että jos se nyt kasaantuu sinne loppupäähän niin ala sanoo että silloin kun kasaantuu paljon keikkoja samoille vuosille niin hinta on korkeampi ja on riski että tämä ei ole ainoastaan siirto vaan tästä tulee aito leikkaus ja vielä viimeiseksi

arvoisa herra puhemies minäkin haluan onnitella liikenneministeriä liikennekaaren maaliin saattamisesta pitkä prosessi ja sille on laskettu iso painoarvo hallituksen työllisyystavoitteiden toteuttamisessa muun muassa se varmasti tulee mullistamaan suomalaisen liikennekentän aika lailla ja luomaan uusia palveluita myös sinne mistä niitä nyt on koko ajan kitketty valitettavasti pois iso kysymys on kuitenkin se miten saavutetaan laajassa maassa monipuolisesti eri alueita jos ajatellaan vaikkapa pohjois suomen kasvulukemia matkailun osalta ne ovat olleet erittäin hurjia jopa kahtakymmentä prosenttia ja ylikin mutta kuitenkaan lentoliikenteen saavutettavuus ei ole ollenkaan sillä tasolla millä sen pitäisi olla yhtä kallis on lippu new yorkiin kuin on se lipun hinta ivaloon ja tämä ei voi tietenkään olla järkevää lisäksi haluaisin kysyä mitä tälle

arvoisa herra puhemies on todella hienoa työtä arvoisalta liikenneministeriltä tämän ja ensi vuoden osalta olisin kuitenkin kysynyt myöskin tällaisia pidemmän aikavälin suunnitelmia nyt me puhumme paljon puhtaan liikenteen vyöhykkeistä puhutaan paljon liikenteen ja palvelujen yhdistämisestä sähköautoista vastaavista varmasti kuitenkin liikenne ja viestintäministerillä on myöskin suunnitelmia näitten lohkojen osalta koska me pystyisimme kenties muuttamaan koko liikenteen kulttuuri ja toimintatapoja olemaan kenties pilottimaa maailmassa ja ja euroopassa koska meillä on hyvät älyverkot ja tällaiset mallit rakenne alustat ovat kunnossa nyt me tarvitsemme erilaisia palvelukonsepteja joita varmasti liikenne ja viestintäministeriö haluaa edistää

arvoisa puhemies suomi elää viennistä ja toisaalta suomi on saaressa vientiteollisuutemme joutuu maksamaan erilaisia satama ja väylämaksuja merkittävästi ja tämä haittaa vientiämme käsittääkseni muissa pohjoismaissa vastaavien maksujen määrät ovat hyvin erilaisia onko mahdollisuuksia tarkastella uudelleen pidemmällä aikavälillä miten miten näiden vientiä haittaavien maksujen osalta voisimme menetellä ja edistää sillä tavalla myös kotimaisten tuotteiden vientiä ulos
arvoisat edustajat täällä on vielä muutama edustaja joka ei ole käyttänyt ensimmäistäkään puheenvuoroa tässä keskustelussa myönnän nämä puheenvuorot sen jälkeen puheenvuoron ministerille ja sen jälkeen lähdetään niitä useampia kierroksia käymään

junaliikenteen kannalta kulunut vuosi on on kyllä ollut monella tavalla hämmentävä ja monen kansalaisen kannalta todella arkea ja työmatkaliikennettä opiskeluliikennettä haittaava taustallahan on se tilanne kun hallitus viime vuoden syksyllä esitteli budjettinsa ja kertoi leikkaavansa kaksitoista pilkku kahdeksan miljoonaa euroa ostoliikenteestä no mitä sen jälkeen tapahtui valtavan paineen kuntien kansanedustajien kuntalaisten paineen jälkeen osittain nämä lakkautukset peruttiin huom vain kymmenes kahdettatoista asti nyt ministeri tänään kertoi lähipäivinä on tulossa ratkaisu siitä mitä tapahtuu kymmenes kahdettatoista jälkeen odotukset kyllä ministeri nousivat erittäin korkealle vrhän kertoi tässä jokin aika sitten että se ilman valtion tukilisäystä siis ilman valtion tukilisäystä ilman senttiäkään oli valmis kolme vuotta liikennöimään suurimman osan näistä lakkautettavista linjoista no nyt ministeri kertoo että hän muutaman ajan kuluttua tuo jonkun toisentyyppisen ratkaisun ja meidän tehtävänämme on totta kai katsoa onko se yhtä edullinen veronmaksajien kannalta kuin tämä vrn tarjous josta mielestäni ei olisi voinut kieltäytyä itselläni ei ole suuria luuloja että markkinat hoitavat asiat ei tapahtunut myöskään

puhemies danske bankin ekonomisti pasi kuoppamäki otti otti tällä viikolla esille sen että nyt kannattaisi rohkeammin panostaa infraan ja lyhentää tätä syntynyttä korjausvelkaa ja laittaa teitä ja väyliä kuntoon koska lainaa saa viideksikymmeneksi vuodeksi jopa reilun prosentin korolla ja aikajänne on näissä esityksissä aika pitkä jopa kolmekymmentäviisi viiva viisikymmentä vuotta mitä mieltä olette tästä eikö tähän nyt kannattaisi tarttua sitten otan myös tuon lentoliikenteen esille koska pohjoisessa se on todellinen pullonkaula meillä ovat matkailuyritykset tehneet paljon investointeja ja tulijoita olisi mutta ei ole riittävästi lentoja eli tämä haittaa jo aluetaloutta elinkeinoelämää teollisuutta ja matkailua ja kymmenen prosentin lisäys lentoliikenteessä kasvattaa bruttokansantuotetta nolla pilkku viisi prosenttia finnair on myös ulkoistanut näitä lentoja norra oylle ja ei voi olla niin että flunssa aalto peruuttaa näitä lentoja eli

puhemies pakko sanoa ministerille että hämeessä ei yleensä hermostuta mutta nyt on kyllä hermostuttu ja se liittyy näihin vrn ratkaisuihin me olemme käyneet paikallisesti neuvotteluja siitä että saisimme palautettua osan noista vrn vuoroista kyse on lähinnä riihimäen ja lahden välillä vuoroista jotka palvelevat nimenomaan opiskelijoita ja työssä käyviä henkilöitä ja helsinki hämeenlinna tampere yhteyksissä kyse on työssäkäynnistä ja esimerkiksi siitä ehtiikö tampereelle aamuksi töihin vai ei

ympäryskunnissa samoin kuin riihimäeltä ja lahdesta ja jotta tämä olisi mahdollista niin ei voi ajatella niin että otetaan välillä bussi ja välillä juna koska se ei toimi työmatkaliikenteessä

todellakin maanteillä tapahtuu paljon parannusta sitä osoittavat jo tämän salin tämänhetkiset puheenvuorot riippumatta siitä onko hallituksessa vai oppositiossa on havaintoja siitä että jotakin nyt tosiaan meidän tieverkolle tapahtuu mutta kysymykseni oikeastaan koskee näitä uusia hankkeita ja äskeisessä puheenvuorossa ministeri kertoikin että on tarkoitus tiivistää ja kehittää valtionhallinnon ja maakuntahallinnon koordinointia uusien tiehankkeitten eteenpäinviemisessä mielestäni meillä pohjois savossa on onnistuttu erinomaisesti siinä ajatuksessa että katsotaan tätä niin perustuotannon koko tämä heidän kulkuväylänsä niiltä pieniltä teiltä isoille teille otetaan huomioon kun tarkastellaan uusia tiehankkeita ja parannushankkeita säilyyhän tämä ajatus että alueilla tiedetään eniten mitä parannuksia tarvitaan niin että

puhujapöntöstä neljä minuuttia sen jälkeen vielä jatketaan jonkun aikaa ja siellä ensimmäisten joukossa puheenvuoroa jo odottavat edustajat paatero ja tolppanen

arvoisa puhemies on todella niin että sata miljoonaa euroa on siirretty vuodelta seitsemäntoista vuoteen kahdeksantoista mutta varsinaista vahinkoa tästä siirrosta ei tapahdu työt saadaan hyvin käyntiin sekä vuonna seitsemäntoista että kahdeksantoista

yhteydessä ja haluan myöskin muistuttaa siitä että entinen pääministeri paavo lipponen tekee tällä hetkellä selvitystä koilliskaapelin näkökulmasta ja tässä yhdessä käydään keskusteluita myöskin naapurimaiden kanssa siitä mitä yhteisiä intressejä meillä on infraan arktisella

kasvatettua tämä on vaatinut hyvin paljon läpikäyntejä ja selvityksiä joita ollaan tehty sekä alueiden ja vrn kanssa että sitten myöskin ministeriön sisäpuolella tavoitteenamme on löytää sellainen yhtälö joka nyt mahdollisimman hyvin tukisi palveluiden kehittymistä haluaisin myöskin kiinnittää huomiota siihen että tässä yhteydessä nyt emme puhu markkinaehtoisesta liikenteestä vaan ainoastaan osto ja velvoiteliikenteestä ja siihen liittyvästä päätöksestä joka nyt tehdään seuraavien päivien aikana koska päätöksen on sovittu tulevan syyskuun aikana älykästä liikennettä kehitämme jatkuvasti meillä on yhteisiä kokeiluja menossa sekä norjan että sitten alueiden kanssa pohjoisessa me haluamme myöskin olla aidosti älykkään liikenteen edelläkävijä luoda sinne mahdollisuuksia uusille palveluille haluan myöskin kiinnittää huomiota siihen että suomi sitoutunee erittäin merkittäviin päästövähennyksiin joista suurin osa kohdistuu päästökaupan päästökaupan ulkopuolella liikenteeseen ja tämä vaatii meiltä liikennejärjestelmään liittyviä uudistuksia tämä vaatii meiltä myöskin vaihtoehtoiseen käyttövoimaan liittyviä uudistuksia joihin liittyvät myöskin verotuskysymykset ja sitten tämä vaatii meiltä myöskin panostuksia vaihtoehtoisiin biopolttoaineisiin tästä tulee esitys eduskunnalle

jäi vastaamatta siihen miten taksit ovat saatavissa jatkossa maaseudulla uskon siihen että kun me mahdollistamme digitalisaatiolla alustojen syntymistä joilla palvelu ja tarjonta voivat kohdata mutta myöskin kun voidaan liikennemuotoneutraalimmin yhdistää tavara henkilö ja postipalveluita niin se mahdollistaa myöskin sen että voimme aidosti huolehtia siitä että maaseudulla palvelut paranevat ja saamme myöskin yrittäjille aitoja mahdollisuuksia luoda palveluita jotka heidän kannattaa

herra puhemies tämä sata miljoonaa kuulostaa vähän samalle kuin muutamat muutkin hallituksen päätökset jotka on päätetty ja sen jälkeen peruutettu elikkä ei mitenkään poikkeuksellisen tuntuista mutta ikävää niitten hankkeitten osalta tietenkin kysymys mikä tuli sähköpostiini oli se että kun venevero tulee niin koskettaako se myöskin meripelastusyhdistysten aluksia koska siinä tulee tietysti lisää kustannuksia sille puolelle toinen kysymys on se että kun meillä on näitä viennille erittäin tärkeitä satamia pystytäänkö jossain kohtaa ajattelemaan näiden satamien infran priorisointia verrattuna kaikkiin kuuteenkymmeneen satamaan maakunnan alueelta tietenkin vt viisitoista on listalla ollut ja toivottavasti etenee kotka kouvola väli ja viimeisenä kysymyksenä tämä yhteinen ajattelu lentoliikenne maantie ja rautatieliikenne ehkä vielä laivatkin viime kaudella siitä mitenkä millä tuntimäärillä

ihan ensimmäiseksi kannan suunnattomasti huolta objektiivisen tiedon saattamisesta myöskin haja asutusalueille mikäli nyt ei taata sitä että jakaa sanomalehtiä myöskin viitenä päivänä viikossa tarkoittaa se sitä että haja asutusalueilla ei myöskään sanomalehtiä viitenä päivänä viikossa saada ja ja tänä päivänä se on kuitenkin vielä se laajin tapa saada tietoa maaseudulla nettiyhteydet ovat edelleenkin valitettavasti välillä huonoja ja sen lisäksi kaikilla ei sitä nettiä vieläkään ole eikä nettilehtiä osata käyttää olisi erittäin tärkeä asia että taattaisiin tämä tiedon saaminen

edustaja ojala niemelä nosti esille finnairin ja siinä lienee takana lentäjäpula tässä suhteessa tahdon nostaa esille ilmailuopiston ilmailuopiston merkityksen pidetäänhän silmällä että toimintaedellytykset jatkuvat toinen valtionyhtiö mikä tuli esille on tietenkin kun me katsomme liikennekaarta niin sen syvin olemus on maas ja siinä kohtaa on sitten tämä rajapintojen aukaisu mikä on olennainen tekijä siinä kannustetaanhan nyt jo etukäteen ainakin valtionyhtiötä aukaisemaan nämä rajapinnat että tämä maas etenee todella ja ollaan maailman kärjessä pakko todeta että myös minä olen saanut palautetta moottoripyörä ja veneverosta se on tehtävä huolellisesti että se tulee oikeudenmukaisesti ja pakko mainita vielä

arvoisa puhemies liikenneinfran rakentaminen on investointi ja sijoitus tulevaisuuteen ja nyt kun näitä suuria perusparannushankkeita tehdään niin myöskin aluerahoitushan näissä on osin mukana me olemme iloisia vt neljän oulu kemi välin perusparannusrahoituksen tulosta jossa satakaksikymmentäviisi miljoonaa euroa tulee siis valtiolta mutta alueen kunnat laittavat kolmekymmentä miljoonaa euroa tähän myöskin rahoitusta ilmeisesti näitä hankkeita tehdään tulevaisuudessa myös näin että kunnat ja alueet ovat osin mukana ja valtio tulee sitten tietysti isommalla potilla siihen mukaan onko näin että aiotaan jatkaa näitä mal tai malpe sopimuksia

joilla juuri näiden isojen kaupunkiseutujen infrarahoituksia voidaan katsoa asumisen liikenteen ja palveluiden osalta joilla kokonaisuuksia ajetaan

paljon puhutun liikennekaaren keskeisenä tavoitteena on uusien älykkäiden palveluiden mahdollistaminen sekä sääntelyä että liikennemarkkinoita koskevien tietojen avaamisella nämä tavoitteet ovat usein kuitenkin ristiriitaisia henkilö ja tavaraliikenteen yritykset eivät välttämättä vapaaehtoisesti suostu avaamaan tietojaan liikesalaisuuksiaan kilpailijoidensa käyttöön kysynkin onko hallitus tarvittaessa valmis myös lisäämään tältä osin liikennepalveluiden sääntelyä määräämään avaamaan tietovarantoja jos se on tarpeen niin ja miten liikennekaari ottaa huomioon rahti ja henkilöliikenteen nopeasti etenevän automaation ettei koko liikennekaarta tarvitse heti ensi kaudella kirjoittaa kokonaan uudestaan

arvoisa puhemies kysyn ensinnäkin mahtaako tuleva vero koskea museomoottoripyöriä museomopoja ja kenties museomoottorikelkkoja tämmöinen kysymys minulta kysyttiin vastasin kyllä itse siihen että ei tule koskemaan mutta parempi että ministeri vastaa

arvoisa puhemies tämä ajoneuvojen romutuspalkkio oli ihan hyvä ajatus ja sillä oli hyvä tarkoitus ja sitä käytettiinkin paljon mutta nyt olen kyllä mielissäni että sitä ei jatkettu kyllä minun mielestäni autoja ostetaan ilman romutuspalkkioitakin ne ostavat joilla on varaa uuteen autoon nythän tässä romutuspalkkiojärjestelmässä kävi siten että ostettiin halpa auto että saatiin tuhannenviidensadan euron lisäalennus siitä uudesta autosta ja ne halvat autot vietiin pois niiltä jotka oikeasti niitä tarvitsivat siellä on paljon kesätyöntekijöitä vähävaraisia jotka tarvitsevat työssäkäyntiin kumminkin autoa mutta romutuspalkkion kautta sitten romutettiinkin

siinä meni se ajatus pois en tykännyt on hyvä että tänä vuonna ministeriä myös kiittää tästä vt kahdentoista lahden eteläisen kehätien etenemisestä tätä pitkään on odotettu ja olen iloinen että tällä hallituskaudella

nyt viimeinen puheenvuoro ministerille kaksi minuuttia

avoimeksi jääneisiin kysymyksiin romutuspalkkion osalta liikenne ja viestintäministeriö on sinänsä ollut valmis sitä edistämään mutta asia on ollut myöskin valtiovarainministeriön valmistelussa digialviin minulta taisi jäädä vastaamatta sen osalta odotamme komissiolta vastausta ja toivottavasti saamme sitä myöskin jo tämän vuoden puolella

tämä on se joka mahdollistaa yhtenäisten matkalippujen ja matkaketjujen synnyttämisen ja myöskin sen että aidosti saamme palveluita jotka ovat ovelta ovelle ja mahdollistavat täysin digitaalisten ratkaisujen synnyttämistä samalla liikennekaari myöskin huomioi automatisaation ja robotisaation tulevat mahdollisuudet siten että siellä ei ole esteitä tietääksemme jotka estäisivät uuden teknologian käyttöön ottamisen tästä näkökulmasta liikennekaari on ollut hyvin poikkeuksellista edelläkävijälainsäädäntöä toivottavasti olemme osanneet myöskin kaiken tästä näkökulmasta huomioida tämän lisäksi finavian osalta laskeutumiseen liittyvät maksukäytännöt on asia jota yhtiö tällä hetkellä selvittää eun kanssa ja katsotaan millä tavalla se tulee sitten vielä lopputulemana olemaan mutta on selvää että haluamme katsoa että säilyy kansallista liikkumatilaa tässä kysymyksessä

liikenne ja viestintäministeriön pääluokasta on nyt keskustelut käyty nyt siirrymme maatalousministeriön pääluokkaan ja siinä ministeri tiilikainen olkaa hyvä

arvoisa puhemies

miljardia euroa siinä on vähennystä neljätoista miljoonaa kuluvan vuoden budjettiin verrattuna tulokertymäarvio hallinnonalalla vuonna kaksituhattaseitsemäntoista on kahdeksansataakahdeksankymmentäkuusi miljoonaa missä on vähennystä kahdeksankymmentäneljä miljoonaa kuluvan vuoden arvioon verrattuna johtuen eulta saatavien tukien pienentymisestä valtaosahan näistä hallinnonalan määrärahoista kohdentuu maa ja elintarviketalouteen seitsemänkymmentäkaksi prosenttia ja kolmetoista prosenttia maaseudun kehittämiseen eli kaiken kaikkiaan tänne maatalouspolitiikan toimialalle yhteensä kahdeksankymmentäviisi prosenttia ja se on hyvin luonnollista koska nuo kaikki maatalouden tuet kuuluvat tähän lohkoon luonnonvaratalouden osuus pääluokan menoista on vajaat kahdeksan prosenttia maanmittauksen ja tietovarantojen osuus kaksi prosenttia vajaan prosentin ja hallinnon ja tutkimuksen osuus vajaat viisi prosenttia tässä karkea jako

maaseudun kehittämisessä tietysti ensisijainen tavoite on maaseutualueiden potentiaalin hyödyntäminen sekä elinvoimaisuuden lisääminen kun suomea laitetaan kuntoon ja halutaan lisää työpaikkoja lisää yritystoimintaa ja lisää kasvua niin tietenkin tuo biotalouden pohja lepää oikeastaan kaikkialla siellä missä uusiutuvat luonnonvarat kasvavat ja näitten voimavarojen käyttöönotto kestävällä tavalla tietysti on tätä maaseudun kehittämistä maa ja

määrärahat vähenevät nettomääräisesti vajaalla kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla se johtuu siitä että nyt tätä tukimaksatuksen aikataulua pystytään normalisoimaan eli kun hallitus budjettiriihessään päätti maatalouden kriisipaketista yksi osa sitä oli tukimaksujen aikaistaminen jossa ensi vuodelle alun perin maksuun kaavailtuja tukia pystytään tilittämään jo kuluvan vuoden puolella siitä johtuu tämä muutos kaiken kaikkiaan kehysriihessä päätettiin noin viidenkymmenen miljoonan suuruisesta maatalouden kriisipaketista ensi vuoden budjetissa siitä näkyy kymmenen miljoonan euron lisäys kansalliseen tukeen erityisesti investointeja tehneille tiloille kohdennettuna maatalousyrittäjien jaksamiseen miljoona lomitustoimintaan kymmenen miljoonaa euroa joka käytetään muun muassa viljelijöiden maksujen alentamiseen

miljoonan euron lisäyksistä kehystasoon nähden eli aiempien säästötoimien perumisesta ne näkyvät nyt siis ensi vuoden budjetissa lisäyksinä biotalous ja puhtaat ratkaisut strategisen painopisteen toimeenpano näkyy myös eli tuo maatilatalouden kehittämisrahaston pääomitus kolmekymmentäkahdeksan miljoonaa ensi vuonna kuluvana vuonna yksitoista miljoonaa siinä siis hyvin tuntuva lisäys samaten kauppataseen nousuun tähdätään sillä että vientiä ja kotimaisten elintarvikkeiden käyttöä edistäviin toimiin on erikseen korvamerkittyjä määrärahoja

luonnonvaratalous siis kala riista metsä ja vesitalous yleiset luonnonvara asiat siellä on paljon paljon luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä asioita jotka eivät ole suuren suuria budjettikysymyksiä mutta myös tällä puolella määrärahat hieman lisääntyvät johtuen biotalous ja puhtaat ratkaisut kärkihankerahoituksen kasvusta maanmittauksessa ja tietovarannoissa määrärahat puolestaan vähenevät vajaalla kolmella miljoonalla se johtuu säästöjen lisäyksestä sekä

tilusjärjestelyistä käytännössä kiinteistö ja maastotietojärjestelmä turvaa osaltaan yksityisen maanomistuksen ja kansallisen vakuusjärjestelmän perustan joten on kuitenkin hyvin tärkeätä että tämä puoli pysyy toimivana ja kunnossa kilpailukykysopimus

jonka myötä palkkamenot yhteiskunnassa pienenevät näkyy noin viiden miljoonan euron säästöinä täällä maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

ilmoittautumaan siihen

todella voi yhtyä näihin kiitoksiin tämän kriisipaketin osalta se tulee tarpeeseen ja ja se auttaa runsaasti velallisia tiloja mutta haluaisin tässä yhteydessä nostaa esille tämän mavin maaseutuviraston yhden pilkku neljän miljoonan euron lisärahan kun meidän vaalipiirissä julkisesti hallituspuolue kokoomuksen taholta on esitetty sellainen käsitys että tämä on täysin tarpeeton raha sitä ei pitäisi olla budjetissa ollenkaan se on ensinnäkin pöyristyttävää että tällaista kerrotaan voisiko ministeri sieltä aitiosta nyt sitten kertoa meille kansanedustajille ja sinne pöytäkirjoihin mihinkä tämä yksi pilkku neljä miljoonaa euroa tarvitaan me valiokunnan jäsenet kyllä tiedämme että se menee tietojärjestelmien uudistamiseen koska nämä

arvoisa puhemies kun jokainen jäsenmaa voi itse päättää elintarvikepakkausten alkuperämaan ilmoittamisesta niin kysynkin ministeriltä aiommeko me mennä tässä maksimaalisesti eteenpäin ja asettaako eu jonkunlaisia rajoitteita sille voidaanko tämä alkuperämaa sitten ilmoittaa elintarvikepakkauksissa meillähän eläinten hyvinvointivaatimukset ovat korkealla tasolla meillä käytetään vähän antibiootteja meillä sika saa pitää saparonsa ja niin kuin me kaikki tiedämme voidaanko näitä ikään kuin käyttää mainostarkoituksissa ilman että me syyllistymme kohtuuttomaan protektionismiin toinen kysymys arvoisa ministeri liittyy näihin eläinten kuljetuksiin jotka jälleen ovat nousseet tapetille miksi suomessa tämä paikallinen teurastus ilman kuljetuksia ei ole sallittu kun se toisessa jäsenmaassa esimerkiksi saksassa on sallittu ja sitä käytetään jopa esimerkkinä
arvoisa puhemies

jatkan siitä edustaja eestilä jäi maaseutujaosto vieraili kesän aikana kuopiossa ja iisalmessa ja keskeinen viesti meille päättäjille oli se että vaikka me olemme kaikki samassa eussa minkä takia samoja sääntöjä tulkitaan niin eri tavoin

kuluneen kesän aikana on paljon keskusteltu eläinten hyvinvoinnista ja se on myös aihealue joka kuuluu maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalle hallituksen ansiolista tässä teemassa ei ole kovin imarteleva eläinsuojeluasiamiehen virka on lakkautettu turkisasetus on hyllytetty ja eduskunta yhä odottelee eläinsuojelulain kokonaisuudistusta saatavaksi tämän salin käsittelyyn miten te ministeri tiilikainen kuvailisitte hallituksen tahtotilaa eläinsuojelun eteenpäinviemisessä ja eläinsuojelun parantamisessa aiotteko te tuoda eläinsuojelulain uudistuksen eduskuntaan mikä on sen aikataulu aiotteko te viedä eteenpäin ilmeisesti ohjausryhmässä esillä olevia asioita muun muassa parsinavettojen kieltämistä siirtymäajan myötä ja investointitukien lakkauttamista niitten uusien parsinavettojen osalta aiotteko te viedä eteenpäin emakkojen tiineytyshäkkien kieltämistä vai millaisen eläinsuojelulain

arvoisa puhemies kiitosten paikka on siinä että rahaa on annettu sinne ahdinkoon missä sitä tarvitaankin toki joku voisi ilkeämielisesti sanoa että kun on valtimossa haava niin laastarilla sitä ei paikata eli muitakin keinoja tarvitaan kuin tämä nyt budjetissa oleva raha olisin kysynyt ministeriltä kuinka te olette omassa ministeriössänne pohtineet sitä että hallitusohjelmassa ollaan keskitytty siihen että biotalous on kärkihanke silti tässäkin budjetissa leikataan nyt luken juuri siltä sektorilta missä tutkimusta ja kehitystä kaivataan eli niitä uusia innovaatioita varmasti vastauksessanne tulette tuomaan sen että akatemiaan on siirretty mutta kuinka te pystytte ohjeistamaan niin että akatemiassa sitten todellakin keskitytään tähän perustutkimukseen kun nyt vireillä olevat hankkeet eivät tue ollenkaan sitä hallituksen ohjelmaa biotalouden kärkihankkeisiin keskittymisestä

arvoisa puhemies maaseutuohjelmassa on asetettu tavoitteeksi että ohjelmakauden luodaan viisituhatta uutta työpaikkaa ja tuetaan kuudentuhannen yrityksen aloittamista kehittämistä ja investointeja ja koulutetaan vähintään kaksikymmentätuhatta henkilöä rakennetuen tavoitteena on myös yhdeksäntuhatta investointia ja lähes kolmetuhatta tuettua sukupolvenvaihdosta arvoisa ministeri maatalouden tukijärjestelmä on monimutkainen ja tekee monen maaseutuyrittäjän elämästä todella hankalaa moni alalla oleva yrittäjä tai alalle aikova miettii nykyisin uskaltaako tai kannattaako hommaan ryhtyä täytyy

euroa ja lomitustoimintaan kymmenen miljoonaa euroa jolla tavoitellaan viljelijöiden maksujen alentamista mutta kysyisin kuitenkin mikä täällä on tullut hyvin usein esille onko näkyvissä helpotusta tukiviidakkoon ja raportointiin

haluan ensin kiittää kriisipaketista se tulee todella tarpeeseen ja se on vastaus niille vaikeimmassa tilanteessa nyt myös satsaukset jaksamiseen todella tarpeeseen ja siitäkin kiitos ministerille ja hallitukselle mutta tietenkin kriisipaketti ratkaisee vain lyhyen ajan ongelmat pitkällä aikavälillä pitäisi löytää toiset toimenpiteet ja sielläkin hallitus yrittää ainakin tehdä jotain esimerkiksi

on erittäin hyvä askel ruoka kaksituhattakolmekymmentä ohjelmakin mutta se mikä huolestuttaa on määrärahan vähentäminen neuvontajärjestöiltä pois yli neljäkymmentä prosenttia samaan aikaan kun kirjoitetaan esimerkiksi että pitäisi turvata yrityksille ja maatalouden harjoittajille kohtuuhintainen ammattitaitoinen ja kattava neuvonta miten tämä on ajateltu millä tavalla se hoidetaan ilman

arvoisa puhemies suomella ei ole varaa maatalouden alasajoon eikä maaseudun elinvoimaisuuden yhä nopeampaan hiipumiseen ruoka kun ei kasva kaupan hyllyillä näistä syistä kd teki kesäkuussa aloitteen välikysymyksen jättämisestä mtk oli vaatinut hallitukselta kriisitoimia ja heidän arvionsa mukaan rahoitustarve oli luokkaa sata miljoonaa euroa no hallitus on budjettiriihessään sopinut kriisipaketista jonka suuruus on yhteensä viisikymmentä miljoonaa euroa kiitos siitä mutta olisin kysynyt kuinka suuri osa tästä tuesta maksetaan tänä vuonna ja kuinka suuri on se osuus joka siirretään ensi vuodelle kiinnitän

näistä neuvontapalveluista leikataan kaksi pilkku neljä miljoonaa euroa eli neljäkymmentä prosenttia kuluvan vuoden tasosta
ministeri tiilikainen kolme minuuttia puhujakorokkeelta olkaa hyvä

arvoisa puhemies kiitos kiitoksista tuo kriisipaketti tuli enemmän kuin tarpeeseen ja olen tietysti iloinen että hallitus yhteisesti ymmärsi viljelijöitten hätää tuo suuruus on viisikymmentä miljoonaa uutta rahaa itse asiassa kehyspäätösten yhteydessä jotka nyt näkyvät ensi vuoden budjetissa tehtiin jo kolmenkymmenenneljän miljoonan euron rahapäätös lisäyksestä aiempiin kehyksiin ja kun nämä kaikki esimerkiksi edustaja hautalan mainitsema yrittäjävähennyksen tuoma hyöty parikymmentä lasketaan yhteen niin itse asiassa noin sadan miljoonan tai hieman yli edestä päätöksiä on tehty mutta aivan kuten monet teistä totesivat tämä on ensiapua ja näinhän se on että se lopullinen helpotus maatalouden kannattavuusongelmaan voi tulla ainoastaan sieltä että tuottajahinnat nousevat sen kaltaiselle tasolle että se perustoiminta on kannattavaa se on se kaiken a ja o joka sitten ongelmat poistaa tässä tietysti koko ruokaketju tuottajasta kuluttajaan saakka voi oman osansa tehdä ja sen haasteen myös ruokaketjun toimivuudelle heitän nylund ja östman kysyivät näistä maatalouden neuvontarahoista se on totta että ne ovat niukkoja toisaalta meillä onneksi on maaseutuohjelmassa tämä neuvo järjestelmä joka tarjoaa viljelijöille tietyn pumpsin neuvontaa vuosittain eli se on erittäin tervetullut lisä näihin niukkeneviin neuvontajärjestön määrärahoihin joitain poimintoja tein hyvät edustajat kysymyksistä alkuperämerkinnöistä oli muutamalla edustajalla eestilä ja hautala mainintoja nyt ollaan tuomassa asetuksella alkuperämerkintöjä liha ja maitojalosteisiin kyllähän meillä aika useasti tiedetään sen valmistajan perusteella missä se kyseinen tuote on valmistettu mutta entäpä se raaka aineen alkuperämaa sitä tietoa kuluttajalla ei ole ja se nyt näitten uusien jalosteitten alkuperämerkintöjen kautta halutaan kuluttajalle tarjota ranska on notifioinut pariksi vuodeksi tämän kaltaisen järjestelmän komission kanssa ja hyvin samankaltaista nyt suomi tekee ja tuo asetuksen muokkailu on pitkällä muuten täällä nousi kysymys tästä tukijärjestelmien monimutkaisuudesta ja byrokratiasta asioita on tehty mutta erittäin paljon on tehtävänä esimerkiksi nämä teurastukseen liitetyt kysymykset varmasti siellä selvitettävien asioitten listalla mitä tulee sitten tuohon eläinsuojelulakiin niin aikataulu on sen kaltainen että sitä valmisteleva työryhmä tämän vuoden loppuun mennessä saa työnsä päätökseen minkä jälkeen lakiesitys laitetaan lausunnoille ja sieltä se on sitten eduskuntaan etenemässä tuppurainen kysyi että millainen esitys tasapainoinen esitys joka vie eläinsuojelua eteenpäin edustaja myllykoski kysyi luken leikkauksista no historiaan sen pitemmälti menemättä ne ovat aika kauan sitten tehtyjä leikkauksia joita ei ole valitettavasti pystytty perumaan

nyt tässä haluaisin kyllä kysyä ministeriltä millä tavalla aiotte ottaa tulevana vuonna huomioon sen mitä harmaahylkeet aiheuttavat vahinkoa ennen muuta merenkurkussa ja kalastajille kalastajat kärsivät siellä tällä hetkellä niin paljon että se elinkeino kuolee mikäli valtiovallalta ja ja ministeriöltä ei sinne apuja tule minun tietääkseni ministeri kyllä tietää tämän ongelman varsin ainakaan minä en löytänyt nyt budjettikirjasta että siihen olisi erikseen määritelty minkäänlaista rahaa jotta saataisiin tämä asia kuntoon sehän ei ei edes kovin paljoa tarvitsisi mutta se takaisi pohjanmaan ja merenkurkun kalastajille elinkeinon ja leivän myös tulevana vuonna se on äärimmäisen tärkeä asia siellä siellä tilanne on se että hylkeet vain syövät saaliit

arvoisa rouva puhemies myöskin osaltani ministerille ja kiitokset kriisipaketista se on äärimmäisen tärkeä signaali näinä ankarina aikoina kaikille maatalouden tuottajille kuitenkin perään muutosta siihen että kun näitä kriisituen myöntämiseen liittyviä laskentaperusteita tarkastellaan niin tarkasteltaisiin sen verran kriittisesti että otettaisiin huomioon koko tilan tase nykyisen liikevaihdon sijaan lisäksi peräisin toimia myöskin kestävinä ratkaisuina kotimaisen ruuantuotannon kannattavuuden parantamiseksi haluaisin kuulla mikä ministerin ja ministeriön tilanne tällä hetkellä on niiden toimenpiteiden osalta jotka ovat ennen kaikkea kestäviä ja edesauttavat sitä että tuottajat voivat käyttää omaa rahaa oman talousahdinkonsa kohentamiseksi

arvoisa rouva puhemies maatalous on historiallisen syvässä kriisissä joten tukipaketti on kannatettava se kohdistuu aika isolta osin kotieläintiloihin mutta itse asiassa maatalouteenkin kaivataan sellaista rakennemuutosta että olisi enempi kasvisvalkuaista härkäpapua myös ihmisravinnoksi kysyisin ministerin toimenpiteitä tähän minä yhdyn niihin näkemyksiin että on tosi valitettavaa että on leikattu neuvonnasta ja tutkimuksesta koska se on juuri sitä mitä tarvitaan maatalouden rakenteelliselle innovatiiviselle muutokselle ja kiirehdin myös eläinsuojelulakia olemme eläinsuojelukysymyksissä muita pohjoismaita jäljessä tarvitaan sellainen laki joka takaa paremmin eläinten hyvinvoinnin mahdollisuuden liikkua käyttäytyä lajityypillisesti

puhemies kuten täällä on todettu suomalainen maatalous kamppailee tällä hetkellä erittäin suurien kannattavuusongelmien kanssa talousahdingon kanssa haluan myös omalta osaltani kiittää ministeri tiilikaista ja koko hallitusta maatalouden ahdinkoa lievittämään kootusta kriisipaketista se tulee todella tarpeeseen ja toivon että se kohdennetaan eniten ahdingossa olevien tilojen tilanteen helpottamiseen mutta maatalouden kriisi ei helpota ennen kuin tuottajahinnat saadaan oikealle tasolle niin kuin ministeri täällä totesi ja on erittäin hienoa että alkuperämerkintävaatimus laajenee nyt liha ja maitotuotteissa siinä kuluttajan ja tuottajan etu on yhteneväinen kuluttajat haluavat ostaa kotimaisia laadukkaita tuotteita ja meidän pitää saada entistä paremmin näkyviin hyllyssä mitkä elintarvikkeet ovat kotimaisia laadukkaita tuotteita jotta kuluttaja voi niitä sitten valita kysynkin ministeriltä onko nyt mahdollisuutta että saisimme eu tasolla etenemään

toisemme jälkeen todistelemme miten hienoa tämä viidenkymmenen miljoonan euron kriisipaketin saaminen oli mutta tosiasiassa kun katsomme totuutta silmiin kyllähän kysymyksessä on vain laastari tarvitaan paljon pitkäjänteisempiä toimia kotimaisen ruoantuotannon ja alkutuotannon kannattavuuden turvaamiseksi ja todellakin ei tukipolitiikka ole ratkaisu vaan ainoa kestävä ratkaisu on se että maatalouden kannattavuutta voidaan parantaa alkutuottajalle on saatava nykyistä suurempi osuus markkinoilta se on se ainoa vastaus kun me tosiasiallisesti totuutta silmiin katsomme edellisellä kaudella ministeri ihalaisen johdolla tehtiin reilun kaupan edistämisohjelma joka antoi eväät siihen että voidaan puuttua suomessa poikkeuksellisen keskittyneen kaupan määräävään asemaan minä kysyn nyt teiltä ministeri tiilikainen mitä te olette nyt tekemässä jotta alkutuottajan asemaa tässä elintarvikeketjussa voidaan parantaa te puhuitte ruokaketjun toimivuudesta mitkä ovat toimet mitä te teette

eilen täällä salissa sdpn johdolla lueteltiin niitä ammattiryhmiä joittenka tulot eivät kasva tulevina vuosina kovinkaan paljon edustaja tuppurainen taisi unohtua maanviljelijät moni maanviljelijä on sanonut että heille olisi nollasopimus käynyt elikkä pari vuotta nollaratkaisu mutta kun siellä tulot ovat alentuneet kaksikymmentä prosenttia niin sehän on aivan järkyttävä tilanne elikkä nyt toivon kyllä että tulevina vuosina nämä puheet mitä täällä käytetään myöskin realisoituvat siihen että me kaikki kannamme huolta suomalaisen elintarviketalouden tulevaisuudesta kiitos hallitukselle että te olette antaneet ministerin johdolla tärkeän signaalin siitä että hallitus pitää tärkeänä kotimaista ruuantuotantoa ja sitä ketjua

arvoisa rouva puhemies on hyvä että maatalouden puolustajia löytyy nyt myös salin vasemmalta reunalta se on jo huoltovarmuuskysymyskin ja kiitos siitä ministeri tiilikaiselle että sinne saadaan nyt kriisipakettia ja nämä alkuperämerkinnät ovat omalta osaltaan kyllä auttamassa myös suomalaista ruuantuotantoa kiitän myös siitä että koskiensuojelulakia ei avata ja myös kalakantojen elinvoimaisuutta vahvistetaan olitte hetki sitten avaamassa kotkan korkeakosken kalatien joka on hieno uusi kalatie millä tavalla ensi vuonna näiden kalateiden

tähän ruokaketjun alkuvaiheeseen kuuluvat mitä suurimmassa määrin myöskin ammattikalastus ja ammattikalastajat me kaikki haluamme lautaselle puhdasta kotimaista kalaa mutta

jo entuudestaan hyvinkin vaikeassa tilanteessa ja nyt kalastuselinkeinolle tarkoitettu kriisipaketti tulee sitten tällaisen kalastusvakuutukseen tarkoitetun leikkauksen muodossa kysyisin ministeriltä onko tämä suunnitelma edelleenkin pöydällä ja mikä on ministerin visio suomalaisen ammattikalastuksen tulevaisuudesta myöskin tämän esitetyn leikkauksen valossa

huolissaan elinkeinonsa puolesta kalastusvakuutus on kalatalouden ihan viimeinen kansallinen tukimuoto ja sen kulut valtiolle ovat olleet viime vuosina noin miljoona euroa mutta tätä ollaan nyt ilmeisesti puolittamassa näin ollen hylkeiden rikkomista pyydyksistä kalastajat saavat korvauksia tämän kalastusvakuutuksen kautta kun maksaa ensin itse vakuutusmaksut ja omavastuut valtion korvausosuus on neljäkymmentä prosenttia pienituloiset alle kymmenentuhatta euroa vuodessa ansaitsevat ansaitsevat kalastajat jäävät kokonaan ilman kor vauksia olette ilmeisesti poistamassa nyt troolikalastuksen vakuutustuen ja vähentämässä valtion osuutta rysä ja venevahinkojen korvauksista nämä leikkaukset ovat niin rajuja että ne uhkaavat kaataa korvausasioita hoitavat kalastusvakuutusyhtiöt ja yhdistykset tällöin kalastajat lainkaan korvausta myrskyvahingoista eivätkä hylkeiden rikkomista pyydyksistä teillä on hallituksen kärkihankkeena sininen biotalous nousuun jolla tavoitellaan myöskin kotimaisten kala ja vesivarojen käyttöä ja viennin edistämistä miten tämä kalastajien vakuutusturvan romuttaminen on sitten linjassa tämän tavoitteen kanssa

puhemies me olemme vuosia kuulleet sellaista mantraa että puuta pitää saada liikkeelle nyt on syytä kiittää ministeri tiilikaista että olette muun muassa metsälahjavähennyksellä osallistumassa tähän me tiedämme että metsätilat ovat pirstoutuneet vuosien aikana perinnönjakojen yhteydessä ja kaupunkilaisomistajilla ei ole ollut sitä kiinnostusta tilojensa hoitoon

puhemies juuri tähän haluaisin ministeriltä näkemystä onko arvioitu toimiiko tämä niin kuin ollaan ajateltu edistää sitä että puuta saadaan liikkeelle on aivan selvää oman näkemykseni mukaan että tässä nyt metsänomistajat laitetaan eriarvoiseen asemaan on niitä jotka saavat tämän lahjaveron kautta tällaisen etuuden jolloin heille on mahdollista myydä metsäänsä jopa vähän halvemmalla kuin on markkinahinnat koska he saavat sen veroetuuden kautta sen saman tuoton kuin ne jotka jo omistavat metsää hallitus asettaa metsän ja maanomistajat nyt eriarvoiseen asemaan myyntitilanteessa ja kuka korjaa sen hyödyn varmasti se joka ostaa koska on aivan selvää että missä tukia on silloin tukien osalta joku imee sen tuen etuuden itselleen tämä tulee vääristämään markkinoita oletettavaa on että on mahdollista että puustoa metsälöitä myydään jo varhaisemmassa vaiheessa eikä niin että ne on kasvatettu arvokkaaksi tukkipuuksi koska markkinoilta on saatavissa tällainen etuus

aivan oikein kun teemme uudistuksia niin niissä tulee joskus jonkun edustajan tai jonkun kansalaisen mielestä myös niin sanottuja haittatekijöitä mutta tässä tapauksessa uskallan sanoa metsäammattilaisen kokemuksella että kun pyrimme siihen että sukupolvenvaihdoksia syntyy myös metsätalouden puolella niin se edistää aivan vääjäämättä metsien käyttöä tuo puuta markkinoille meillä on tällä hetkellä suomessa tilanne että noin yksi pilkku viisi miljoonaa hehtaaria ensiharvennuksia odottaa ostajaansa ja hakkaajaa ja hoitajaa sieltä tulee noin viisikymmentä miljoonaa mottia kuitupuuta ja vastaava määrä toinen viisikymmentä miljoonaa mottia energiapuuta jos me emme tätä mahdollisuutta itse käytä ota niitä työpaikkoja sieltä metsästä sehän johtaa sitten siihen että tässä samassa salissa me taas vuoden kuluttua mietimme kuinka paljon me laitamme rahaa esimerkiksi työttömyyden hoitoon

sitten itkemme niitä seurauksia parempi on tehdä ne mahdollisuudet mitä on ja jättää se pohdinta toisille

hyvä kuulla että lihan ja maidon alkuperämaamerkinnöissä mennään eteenpäin itse ajoin tätä asiaa aikoinaan meppinä ja olisi ollut kiva saada silloisen keskustalaisen ministerin johtamasta maatalousministeriöstä suomesta sille tukea mutta varsinaisesti pyysin puheenvuoron puhuakseni vähän biotaloudesta suomalainen biotaloushan voi menestyä jos se on kestävää ja hyvämaineista tänään on tullut tietoja siitä että metsähallitus hakkaa liito oravametsää suomussalmella te ministeri tiilikainen ohjaatte sekä ympäristö että maatalous ja metsäpuolelta metsähallitusta mitä mieltä olette siitä että valtion laitos rikkoo lakia mitä mieltä olette nyt tämän kokemuksen pohjalta sen tuoreen lakimuutoksen toimivuudesta jossa poistettiin ely keskuksilta velvollisuus kertoa

arvoisa puhemies vielä muutama sana tuosta maatalouden kriisipaketista paitsi tämä raha mikä siihen käytetään siellä merkittäviä toimia nuo maksuvalmiuslainat joita valtio takaa ja lainojen maksuaikataulun helpotukset tukien aikaistaminen on maksuvalmiuden kannalta erittäin tärkeä juttu itse asiassa budjettiriihen aikana uskalsimme luvata että seitsemänkymmentä miljoonaa maaseututukia ja sitten suoria tulotukia yhdeksänkymmentä miljoonaa yhteensä satakuusikymmentä miljoonaa aikaistuu eilen pystyimme kertomaan myös sen että eläinten hyvinvointikorvauksista puolet pystytään tilittämään tämän vuoden puolella sen sijaan että ne olisivat venyneet ensi kevääseen

äsken vastaamatta

kalastuksesta muutama sana hyljevahinkoja korvataan siitä miten hyljevahinkoja voidaan estää itse asiassa harmaahylkeen kaatolupia on enemmän kuin niitä on pystytty käyttämään eli siellä täytyy nyt miettiä lähinnä ovatko nuo metsästysajat kohdallaan jotta pystytään harventamaan sitä kantaa mikä vahinkoja aiheuttaa muuten kalastusvakuutuksesta ja siitä miten sininen biotalous etenee nyt täytyy huomata että samaan aikaan meillä on tulossa yrityskohtaisiin kiintiöihin siirtyminen ensi vuonna esimerkiksi avomerellä troolikalastajilla on jatkossa tieto siitä kuinka paljon he saavat kalastaa jolloin ei tarvitse käydä kilpaa jonkun toisen kalastajan kanssa ja lähteä huonossa kelissä niitä vehkeitä rikkomaan avomerelle eli tästä puolesta tulee säästöjä ja todennäköisesti kalastus voidaan myös kohdentaa sillä tavalla että saaliin arvo on korkeampi ja kustannukset pienemmät todellakin valtaosa tästä kalastusvakuutuksen säästöstä kohdentuu juuri tuonne troolipuolelle rannikkokalastuksen korvauksistakin jonkun verran leikataan katsotaan nuo lopulliset prosentit

aika juoksee ja kysymyksiä oli paljon suden kannanhoidollista metsästystä on tarkoitus jatkaa se vaatii varmasti vähän vielä keskustelua komission suuntaan ja se täytyy tehdä tästä metsätilojen useampi edustaja puhui oikeastaan edustaja hoskonen perusteli sen hyvin salille että se että metsänomistajakunta nuorenee tuo puuta lisää markkinoille ja sitä kysyntää meillä on metsäteollisuuden tuoreimpien tietojen mukaan päätetyt investoinnit tarkoittavat yhdentoista miljoonan kuutiometrin ja jotta tuo puu saadaan varmasti markkinoille on hyvä että metsänomistajakunta voi nuorentua en usko tämänkaltaisiin mahdollisiin markkinahäiriöihin mitä myllykoski piti mahdollisina juuri tässä tilanteessa kun joka tapauksessa puun kysyntä kasvaa

arvoisa puhemies ensinnäkin tähän liito oravaan liittyen suojelutoiminnassa pitäisi myös pystyä pystyä joustamaan eli jos ajatellaan vaikkapa nyt liito oravan todellisia todellisia määriä niin minä ainakin olen ymmärtänyt sillä tavalla että se käytännössä edellyttäisi liito oravan poistamista tiukasti suojelluista lajeista toiseksi sitten

edustaja myllykoski kiinnitti huomiota kyllä minä itsekin uskon siihen että se tulee käytännössä lisäämään yrittäjämäistä metsätaloutta ja sitä kautta edesauttaa edesauttaa metsätaloutta mutta sitten tämä maatalouden kannattavuus aivan totta pitkässä juoksussa kannattavuus edellyttää sitä että markkinoilta saadaan parempaa hintaa viime kaudella hyväksytty kilpailulain muutos oli siinä hyvä askel mutta se ei ollut riittävä eli on todennäköistä että on syytä harkita vielä kilpailulain muuttamista mutta ministeri mikä tässä tilanteessa on teidän viestinne sukupolvenvaihdosta miettiville nuorille
viljelijöille rouva puhemies jatkan siitä mihin korhonen päätti päätti on se että kuluttajien ostokäyttäytyminen ratkaisee kuinka kotimaiset elintarvikkeet pärjäävät markkinoilla mutta jotta kuluttajat voisivat ostopäätöksillään vaikuttaa kotimaisen ruuan tuotantoon on heidän saatava nykyistä paremmin tietoa siitä mistä elintarvikkeiden hinta koostuu kaupan omien tuotemerkkien eli niin sanottujen private label tuotteiden yleistyminen on myös johtanut hankintahintojen laskemiseen ja koska suomen päivittäistavarakauppaa dominoi kaksi suurta toimijaa kehitys johtaa epäterveeseen kilpailutilanteeseen suuret toimijat pystyvät polkemaan tuottajahintoja alas isojen tuotantomäärien avulla se ei voi olla oikein että kauppaketjut halpuuttavat elintarviketuotteita suomalaisten alkutuottajien kustannuksella mitä te vastaatte ministerinä tähän haasteeseen

puhemies edustaja östman on aivan oikeilla jäljillä kyllähän keskusliikkeet päättävät mitä suomi syö mutta samalla on todettava se että suomi on täynnä superfoodia suomi on täynnä alkutuotannon mahdollisuuksia ongelmana on edelleen se että emme ole osanneet kaupallistaa kansainvälistää ja brändätä hyviä tuotteitamme mistä tämä johtuu miksi muut sen osaavat emme osaa luoda sitä jalostusarvoa mistä me juuri nyt keskustelemme myös tutkimustoiminta kehitystoiminta se mistä nyt leikataan on tässä avainasemassa suomi tarvitsee brändi suomea vähemmän bulkki suomea näin ollen kysynkin teiltä ministeri miten aiotte yhdessä temin umn ja team finlandin kanssa mahdollistaa sen että suomesta tulee laadukkaita brändituotteita joista tuottajat saavat vihdoin ansaitsemansa hinnan

parit kiitokset suurkiitos siitä että euroopan metsäinstituutti efin perusrahoitusta lisättiin miljoonalla tällä on valtava merkitys sille että myös euroopassa ymmärretään suomalaista metsätaloutta ja metsäteollisuutta paremmin kiitos kriisipaketista nyt me huolehdimme sitten siitä että se kohdennetaan mahdollisimman hyvin mutta kiitos myös edustaja skinnarille loistavasta puheenvuorosta oma kysymyksenikin liittyy tähän samaan aiheeseen pari viikkoa sitten tem uutisoi siitä että tulevaisuuden maakunnissa halutaan entistä paremmin tukea viennin edistämistä elikkä tavallaan hajautetaan sitä viennin edistämisen osaamista maakuntiin miten me huolehdimme siitä että myös maatalous meidän puhdas ruoka meidän upeat tuotteet ja niitten tuottajat saavat nämä palvelut tosiaankin tämä tässä puheena oleva sektori on tässä touhussa mukana että se viennin osaaminen ja meidän maailman puhtaimmat ruuat kohtaavat ja viennin edistäminen siltä osin

puhemies ministeri totesi että päätetyt investoinnit tarvitsevat puuta kymmenen miljoonaa mottia suunnitellut investoinnit ja ne toteutumassa olevat investoinnit tarvitsevat yhteensä kaksikymmentäyksi miljoonaa mottia meillä on yli kuusisataatuhatta metsänomistajaa ja osa on sellaisia jotka eivät huolehdi metsistään helsinkiläiselle professorille se on vain luontoarvo eikä eikä mikään taloudellinen lähde ministeri ja hallitus harkita sellaista vaihtoehtoa että pitkällä tähtäimellä metsäpolitiikkaa johdettaisiin sillä lailla että muodostettaisiin parlamentaarinen työryhmä joka katsoisi vähän pitemmällä aikavälillä ja sillä lailla voitaisiin sitouttaa koko suomi ja eduskunta tähän työhön mukaan vaihtoehtonahan on on vain tuonnin lisääminen jos ei kotimainen puu liiku

kahden päivän aikana puhuttu viennin edistämisestä ja viennin lisäämisestä ministeri tiilikainen te keväällä teitte vienninedistämismatkan kiinaan ja valtiovarainvaliokunnan delegaatiolla oli viikko sitten mahdollista tehdä samanlainen matka tapasimme paljon kiinalaisia viranomaisia ja myös poliitikkoja ja niissä keskusteluissa käytiin läpi sitä teidän avaamaanne avaamaanne reittiä sianlihan viennistä kiinaan niissä keskusteluissa nousi esiin että suomalaisten teurastamojen laatukriteerit ja sertifikaatit eivät välttämättä vielä vastaa sitä kysynkin nyt ministeri tiilikainen mitä esteitä teidän mielestänne tällä hetkellä on sille että suomalaista sianlihaa ei voida viedä tai että mitä me voisimme tehdä että jatkossa kiinalaiset voisivat ostaa suomessa tuotettua

arvoisa puhemies ehkä on vielä syytä palata tähän maataloustuottajien ongelmalliseen tilanteeseen ja vähän peilata historiaa kun ainakin oma käsitykseni on että entisessä suomessa monet toimialat muodostivat ikään kuin kumppanuuden jossa pidettiin toisista huolta ainakin voisi kuvitella että tuottajat teollisuus ja kauppa muodostavat eräännäköisen kumppanuuden ja olisi suotavaa että siellä pidetään sitten kaverista huolta eikä anneta näivettyä pois koska jos kotimainen elintarviketuotanto supistuu liikaa niin on aika sinisilmäistä kaupankin ajatella että jotenkin elintarvikkeet sitten olisivat jatkossa halpoja ulkoa ne ne eivät todennäköisesti tule sen halvemmalla päinvastoin onko meillä arvoisa ministeri mitään muuta tietä kuin lakitie viedä eteenpäin semmoista ajattelumallia että tämä ruuan halpuuttaminen nyt loppuisi sitä on pari vuotta kestänyt ja kuitenkin maataloustuottajat pelastuvat jos joka elintarvikepaketti maksaisi saataisiin viisikymmentä senttiä enemmän onko tämmöinen ajattelumalli vietävissä eteenpäin

haluan kompata edustaja

parlamentaarisesta työryhmästä minä kuulin juuri että luonnonvarakeskus luke on aloittamassa tutkimuksen jonka työnimi on metsä sataviisikymmentä ja se viittaa siihen että pitäisi nostaa kasvua vielä kun se sata vuotta sitten oli kolmasosa nykyisestä ja viisikymmentä vuotta sitten puolet nyt se kasvaa luken mukaan sataneljäkymmentä miljoonaa kuutiota vuodessa uusi päämäärä on sataviisikymmentä miljoonaa kuutiota vuodessa ja siihen se on nimittäin

koko yhteiskunta ja kaikki ryhmät mukaan

rouva puhemies pakko nylundin ja wallinin puheenvuoroihin on yhtyä me tarvitsemme jotain kansallista mutta ministeri tiilikainen minä toivon kovasti tai uskon niin että tästä metsälahjaverosta meistä jompikumpi joutuu toteamaan että luja oli veljeni uskosi vaan et tuntenut rantakivien paikkoja minä vähän poraan kaatuneen maidon perään olisin toivonut ja annankin semmoisen vienon toiveen seuraavia budjetteja tehtäessä että hallitus esittäisi että perikunnille luotaisiin mahdollisuus siihen ja ehkä pieni pakotekin että pitää olla aktiivinen mutta jos perikunta päättää laittaa metsälön yhteismetsään heille annettaisiin se veroherkku joka nyt tässä annetaan ja joka voi olla se markkinahäiriöitä tekevä taho mutta meillä on suomessa tälläkin hetkellä kuusikymmentätuhatta metsänomistajaa jotka eivät tiedä omistavansa metsää

suomen suomen ruokatasetta hallitusohjelman mukaan meidän pitäisi tasapainottaa erittäin tärkeä tavoite tässä kun me tuomme niin paljon erilaisia elintarvikkeita silloin kolme asiaa on tärkeitä vienti vienti vienti ja tämä sianliha on ilman muuta yksi ja yhdyn tuohon edustaja kallin kysymykseen onko se sitten suurvaltapolitiikkaa vai miksi me emme me emme saa erinomaista tuotetta liikkeelle myöskin arktinen brändi kokonaisuudessaan tässä viittaan myöskin rukiiseen ja kauraan jotka ovat tulevaisuuden vientituotteita ovat tulevaisuuden vientituotteita miten näette arktisen brändin mahdollisuudet osana team finlandin finlandin työtä saada tätä vientiä todella liikkeelle

puhemies hyvin laajasti biotalouteen uusiutuvaan energiaan suomalaiseen ruokaan tämäkin hallitus aika pitkälti laittaa toivonsa kun mietitään mistä saisimme koko maahan uusia työpaikkoja miten saisimme entistä toimeentuloa yhä tämä on hyvä hyvä tavoite ja täysin perusteltavissa mutta ilman koulutusta sekään ei onnistu kysynkin ministeriltä minkälaiset mahdollisuudet teillä on vaikuttaa siihen että esimerkiksi luonnonvara alan koulutusta maaseutualan koulutusta näitä kalliita aloja ei nykyisessä ammatillisen toisen asteen koulutuksen leikkausvimmassa hävitetä maakunnista tämä on paitsi alueellisen tasa arvon kysymys myöskin

puhemies kyllä vasemmistoliittoa kiinnostaa suomalainen maatalous suomalaisen elintarvikeketjun työllistävä vaikutus on nimittäin kolmesataatuhatta työpaikkaa se ei ole ihan elikkä joka viides aikuinen saa palkkansa ketjusta jonka alkupäässä on suomalainen maanviljelijä arvoisa puhemies hallituksen kriisipaketti maataloustuottajien ahdinkoon on hyvä asia mutta lähinnä kosmeettinen ja enemmän symbolinen ele kuin todellinen tai riittävä apu maataloustuottajille huoltovarmuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää huolehtia kotimaisesta maataloudesta ja elintarvikeomavaraisuudesta miten te ministerinä konkreettisesti aiotte edistää suomalaisen puhtaan ruuan kilpailukykyä ja erityisesti pienten maata lousyrittäjien jaksamista koska keskustan johdolla hallitus on esittänyt byrokratianpurkutalkoita mitkä ovat ne konkreettiset keinot joilla esimerkiksi helpotetaan tukihakemusviidakkoa maataloustuottajien osalta

puhemies viljelijöiden ahdinkoon on onneksi hallitus reagoinut itse kiinnittäisin huomiota erityisesti siihen viljelijöiden jaksamiseen itselleni on tullut näitä valitettavia murheuutisia jo ainakin parikin kappaletta tietoon miten hallitus aikoo tämmöisiin asioihin reagoida ja onko siihen varauduttu kaiken kaikkiaan kun täällä on puhuttu tuottajahinnoista ja niiden korjauttamisesta onko hallituksella myös tähän halpuuttamiseen jotakin uutta kerrottavaa tässä syksyn aikana vielä koska totuushan on että sinne tuottajahintoihinhan se korotus pitää saada jotta viljelijän toimeentuloa pystytään parantamaan mutta on myönteisiäkin uutisia kymenlaaksossa kaslink meijeri on sellainen joka laajentaa kaiken aikaa ja käyttää kotimaista maitoa ja ja jalostaa sitä hyvin pitkälle keskusliikkeiden merkkituotteiksi tämäntyyppisiä myönteisiäkin uutisia olisi syytä nostaa ja toivon että tällaiset asiat saavat ansaitsemansa huomion

aiheellisestikin kiiteltyyn maatalouden viidenkymmenen miljoonan euron kriisipakettiin sisältyy hiukan salakielinen ilmaisu kymmenen miljoonan euron erityistuesta investoineille tiloille sisäpiiriläisethän tietävät että sillä tarkoitetaan mieluimmin maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron poistamista ruotsin tapaan olisin kysynyt arvoisalta ministeriltä onko yhteistyö tässä asiassa valtiovarainministeriön kanssa ollut kovin helppoa ja ja jos siinä nyt eun komission lupaa tarvitaan niin onko ryhdytty asiassa jo tarpeellisiin toimenpiteisiin

arvoisa puhemies nostan keskusteluun vielä itämeri talkoot koska on totta että itämeri voi huonosti ja myös maatalouden ravinnepäästöjä pitää entisestään vähentää tarvitaan konsteja kiertotalouden edistämiseksi muun muassa maatilakokoluokan biokaasulaitokset sellaiset viljelytekniikat joissa ravinnehuuhtoutumia ei valu ja myös luomutuotannon edistäminen kysyisin mitä hallituksella on uutta ja uutta volyymia itämeri talkoisiin samalla toivon että että kun maataloutta viherrytetään niin se tehdään tavalla joka itsessään vähentää byrokratiaa ja tukee myös viljelijän jaksamista jotta se tehdään kestävästi niin että kuluttajat saavat puhtaasti tuotettuja hyviä suomalaisia tuotteita joissa otetaan huomioon myös ympäristön kestävyys ja kantokyky

tässä salissa jos jotain osataan niin perätä parempia tuloja parempia markkinahintoja parempia tuottajahintoja mutta niihin vaikuttaminen politiikalla on välillä kuin narulla työntäisi näin ollen kun maataloudessa tuotantopanoskustannuksetkin ovat viime vuosina alati jatkaneet nousuaan tässäkin budjetissa voidaan todeta että kiinteistövero nousee lämmitys ja liikennepolttoaineiden vero sekä ajoneuvovero kiristyvät niin onko kenties maatalouteen ja yrittäjyyteen liittyen tulossa jotain suurempaa verouudistusta joka tähtäisi siihen että tulonmuodostus myös viljelijöille jatkossa sen suuntaista että nimenomaan omaa tulovirtaa voi käyttää oman taloudellisen tilanteensa parantamiseksi kenties tuloverouudistus voisi olla tällainen ratkaisu tähän onko ministeriössä pohdittu tällaista

kolme viestiä ministerille ensinnäkin maatalouden kannattavuuteen panostakaa elintarvikeketjun toimivuuteen ja etsikää puhtaille laadukkaille suomalaisille elintarvikkeille uusia vientimarkkinoita se on etenkin venäjän asettaman tuontikiellon vuoksi erittäin tärkeätä toiseksi asettakaa tuo mainittu parlamentaarinen työryhmä pohtimaan metsäteollisuuden toimintaedellytysten parantamista me tarvitsemme yhteisen kansallisen näkemyksen siitä miten nämä investoinnit saadaan käyntiin miten puuhuolto turvataan miten metsäalan koulutus ja osaaminen tässä maassa pidetään ja esimerkiksi siitä miten kemera laki

ongelmia asukkaiden ja porojen välillä kun tuo vanha paimentolais elinkeino leviää varsin tiiviille kaupunkiseuduille ja alueille ja ja yhteenotoilta ei vältytä nyt laki vaatii päivitystä ja me odotamme teiltä ministeri tiilikainen toimia

rouva puhemies minäkin haluan osaltani kiittää siitä viidenkymmenen toki kun rahaa ei ole paljoa jaettavaksi niin siellähän on aika paljon semmoisia toimia myös jotka itse asiassa alkavat vaikuttaa vasta myöhemmin ja jotka vaativat sitten varmasti myös eun kanssa tsekkausta että ne tulevat suomessa mahdollisiksi silloin kun rahaa ei ole paljoa jaossa niin on tärkeää että byrokratiaa puretaan ja näin ollen keskustankin eduskuntaryhmä on esittänyt kaksisataakaksi uutta norminpurkukohdetta ja niistä iso osa itse asiassa koskee kyllä elintarviketeollisuutta ja maataloutta ja toivottavasti niissä päästään myös eteenpäin arvoisa ministeri haluaisin kuitenkin kysyä liittyen hankintalakiin kun hallitus tuossa keväällä linjasi valtioneuvoston periaatepäätöksellä siitä että hyvinvointikriteereitä täytyy noudattaa kotimaisissa hankinnoissa ja ruuantuotannon saamiseksi kotimaasta paremmin liikkeelle kaikkiin meidän laitoksiimme miten nyt meinataan huomioida sitten siinä hankintalain käsittelyssä se että se on ennen kaikkea kotimaista ruokaa mitä suomessa hankitaan
nyt kello menee siihen malliin eteenpäin että yksi puheenvuoro ennen

oliko tulkittavissa niin että sdp ei enää aja kiinteistöveroa metsämaalle kun täällä oli niin myönteisiä metsätalouden kannattavuuden parantamisesta ja puuhuollon turvaamisesta tämä on hyvä asia jos tämä virallisestikin pitää paikkansa myöskin puoluejohdon osalta sehän on ollut se peikko se keppi jota te olette aina tarjonneet että maa ja metsäta lousmaille kiinteistövero ja pannaan kyykkyyn nämä metsänomistajat ja maanomistajat hyvä jos näin on

kiitos arvoisa puhemies useat edustajat puhuivat tästä ruuan hinnan jakautumisesta viljelijän elintarvikejalostuksen ja kaupan kesken

sitä suomalaista ruokaa ei kuluttajan lautaselle kerta kaikkiaan ilmesty ellei se ruuantuotanto ole suomalaiselle viljelijälle kannattavaa tämä on kaikkien osapuolten ymmärrettävä toukokuussa jo pyysin ketjun osapuolet ensimmäiseen palaveriin näitä yhteydenpitoja jatketaan ja itse asiassa tässä on hyvä huomata se että maatalousneuvosto toissa viikolla kohtuullisen suuren yksimielisyyden vallitessa päätyi päätelmiin joissa ensisijaisesti tietenkin edellytetään sitä että tämä elintarvikeketjun itsesäätely pelaa ja jokainen sen oikeudenmukaisen osan saa mutta ei suljettu pois myöskään eu lainsäädännön mahdollisuutta säädellä sitten tämän ruokaketjun tulonjakoa ensisijainen on kuitenkin alan toivottavasti siinä meilläkin edetään monet edustajat puhuivat viennistä ja se on todella näin että siitä bulkki suomesta brändi suomeen siirtymisessä oikeastaan se kasvu tulee nimenomaan vientimarkkinoitten kautta meillä suomessa ei kovin paljon enempää ruokaan rahoja kuluteta kuin tälläkään hetkellä lähivuosina ainakaan joten elintarvikeyritysten kasvu on pitkälti viennin varassa kiina on mielenkiintoinen markkina ja niitä löytyy monia muitakin itse kävin kolmessa eri maassa viime talven aikana vienninedistämisreissuilla ja jatkoa seuraa nyt syksyllä ja talvella ja onneksi jotain aina tuolta mukaan tarttuu esimerkiksi

reissulla saimme kiinalaisten viranomaisten loppuraportit näitten suomalaisten teurastamoitten tarkastuksista eli tuotanto olojen pitäisi olla kunnossa viimeiset täydennykset meiltä on toimitettu mitä heidän viranomaisensa ovat toivoneet odotamme tietysti kiinalaisten päätöksiä evira toimii tässä hyvin yritysten tukena jotta nuo kunkin kohdemaan mukaiset vaatimukset pystyttäisiin osoittamaan ja meidän

ja turvallisuuteen onneksi luotetaan tästä kannattavuudesta ja verotuksesta esimerkiksi edustaja koski ja rantakangas puhuivat ja toden totta se kuuluu tietysti valtiovarainministerin tontille mutta olen tyytyväinen siitä että yrittäjävähennys koskee myös maataloutta maaseutuyrityksiä ja sen myötä ensi vuoden budjetin verotusvaikutukset ilman muuta viljelijöille myönteisiä

metsät ovat suomelle kansallinen asia se on todella tärkeä juttu ja meillä on pitkää tällaista metsäpolitiikan ja metsästrategian laaja alaista valmistelua jos parlamentaarinen työ tuo siihen lisää sitoutumista ja sitä tulevaisuudenuskoa ja auttaa tavoitteen asetannassa jotta uskallamme vielä kunnianhimoisempia tavoitteita metsäpuolelle asettaa niin pohdin vakavasti tätä ehdotusta

tuo efin määrärahojen lisäys edustaja heikkinen mainitsi on todella maininnan arvoinen sitä moni edustaja viime syksynä peräänkuulutti että efillä on vaikeuksia huoleenne on vastattu ja nyt pysyvästi tuota määrärahatasoa on nostettu ja efin osaamista tarvitaan euroopan mitassa juuri tässä metsäpolitiikan ja myös ilmastopolitiikan yhteydessä koska metsien merkitys myös sillä puolella korostuu viestini sukupolvenvaihdosta miettiville nuorille mitä edustaja korhonen lähestulkoon perinteiseen tapaan kysyi täällä salissa on se että maltti on valttia mutta ruokaa ihmiset joka ikinen päivä ja maapallon väestö kasvaa meidän on tietysti päätöksentekijöinä yritettävä huolehtia siitä että omalta osaltamme ne edellytykset kannattavaan toimintaan järkevään toimintaan ja byrokratian karsimisen kautta myös se järkevä toiminta tulee turvataan mutta sitten sieltä markkinoilta ja viennin kautta mahdollisesti niitä lisäeuroja pystytään vielä saamaan lopuksi edustaja karimäki kysyi monesta ympäristöön liittyvästä näkökohdasta biokaasulaitoksia edistetään osana tuota kriisipakettia ja sovimme että maatilatason biokaasulaitoksia edistetään ilmasto ja energiastrategian yhteydessä konkreettisilla päätöksillä luomumaito on on ollut ruotsissa ja tanskassa luomualan kasvun veturi sitä haluaa myös maan hallitus luomumaidon d vitaminointi mahdollistetaan asetuksella ja koulumaitotukea suunnataan luomumaidon suuntaan tavoitteena saada luomumaidon osuus kasvamaan kouluissa ja päiväkodeissa esimerkiksi kipsauskokeilu on vastaus maatalouden kuormituksen alentamiseen maaperän hiilipitoisuuden hiilipitoisuuden lisääminen kaikkea tällaista pannaan nyt

ja kiitoksia edustajille vilkkaasta keskustelusta ja hyvistä ideoista mitä heittelitte tännepäin kiitos

arvoisa puhemies hyvät kollegat viime aikoina suomen kansantalouden osoittanut elpymisen merkkejä kun vielä viime vuonna liikuimme lähellä nollakasvua niin tämä ja ensi vuosi näyttäisivät menevän lähelle yhden prosentin kasvua se ei kuitenkaan meille riitä ei varsinkaan työllisyyden merkittävään kohenemiseen jotta pystymme parempaan meidän on pidettävä huoli suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvystä maailmalla menestyvät yrityksemme kasvattavat vientiämme ja yhteiskuntamme hyötyy siitä niin kasvavina investointeina ja työllisyytenä kuin myöskin verotuloina me olemme vahvasti vientivetoinen talous vientivetoinen yhteiskunta kun viennin veturimme porskuttavat hyvin huollettuina ja rasvattuina synnyttää se kestävää talouskasvua parantaa myöskin työllisyyttämme valtiolla on merkittävä rooli viennin ja investointien edistämisessä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa teimme viime viikolla linjauksen jonka mukaisesti finnveran vientitakuuvaltuuksia korotetaan kahdeksalla miljardilla eurolla kahdenkymmenenseitsemän miljardin euron tasolle samalla vientiluottojen rahoitusvaltuus ja korontasausvaltuus nostetaan molemmat kolmestatoista kahdenkymmenenkahden miljardin euron tasolle nykyisessä kilpailutilanteessa vientirahoituksen riittävyys on suomalaiselle yrityselämälle ja yrittäjyydelle osa niitä välttämättömiä kilpailukyvyn edellytyksiä joita hallitus haluaa parantaa valtuuksien korotuksella on merkittävä vientiä ja työllisyyttä lisäävä vaikutus me työskentelemme kaiken kaikkiaan kovasti sen eteen että saisimme suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvyn paremmalle tolalle kilpailukykysopimus on keskeinen elementti tässä yhteisessä ponnistuksessa sopimus on mainettaan parempi ja tukee nyt orastavaa kasvua synnyttäen arvioiden mukaan kolmekymmentäviisituhatta viiva neljäkymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa tämän lisäksi olemme koonneet vastuualueellani laajan yrittäjyyspaketin valmistelu on käynnissä ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnyksen madaltamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä valmistelemme yritys ja te palveluiden yhdistämisen kasvupalveluiksi jolloin työllisyyden ja yrittäjyyden palvelut nidotaan aiempaa vahvemmin toisiinsa ensi kuussa tekes lanseeraa käyttöön innovaatiosetelin jonka tavoitteena on tuoda aiempaa laajempi pk yritysten joukko osaamisintensiivisten palveluiden käyttäjiksi ensi vuoden talousarvioesitys sisältää myöskin uuden konkreettisen työkalun jolla huolehdimme energia eli sähköintensiivisen vientiteollisuuden kustannuskilpailukyvystä päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensointiin esitämme neljäkymmentäkolme miljoonaa euroa joka rahoitetaan päästökaupan tuloilla niin että puolet niistä käytettäisiin tähän hiilivuodon estämiseen mikä on tarpeen sekä talouden että ympäristön kannalta päinvastoin kuin viime aikoina on väitetty hiilivuotoa esiintyy ja se on merkinnyt pitkää miinusta muun muassa terästeollisuudelle euroopassa ja suomessa ruostumattoman teräksen tuonti eu maihin on kasvanut yhdeksästä prosentista peräti kahteenkymmeneenkuuteen prosenttiin vuosikymmenen aikana tuonnin lisäys on lähes kokonaan kiinasta jolloin myös globaalit kasvihuonepäästöt ovat kasvaneet neljällä miljoonalla tonnilla hiilivuotoon ja ennen muuta työpaikkavuotoon pitääkin suhtautua vakavasti sekä ympäristön että talouden näkökulmasta kuten sakn pääekonomisti olli koski päteväksi arvostettu ekonomisti on todennut muun muassa maailmanpankki toteaa ettei hiilivuodon riskiä voi missään nimessä sulkea pois syntyy vaikutelma että vatt tarkoituksella vähättelee energiaverojen palautusten vaikutuksia kilpailukykyyn energiaverojen palautusten poisto heikentäisi energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä yhtä varmasti kuin palkankorotukset hinnankorotuspaineen aiheuttaman kilpailukykyvaikutuksen merkittävyydestä voi olla montaa mieltä mutta sen kiistäminen kokonaan on

eli energiaintensiivisen teollisuuden kuten metsä ja metalliteollisuuden osuus on suomessa poikkeuksellisen suuri eu maista selvästi suurin me emme halua menettää kilpailukykyä muihin maihin verrattuna emmekä päästää teollisuutta pakenemaan maasta ja mantereelta siitä ei hyötyisi maailman ilmasto eikä suomalainen duunari

arvoisa puhemies vuosi sitten esittelin tältä samaiselta paikalta ensimmäistä kertaa työ ja elinkeinoministeriön pääluokan talousarvioesitystä

tarkemmin niihin yksityiskohtiin joita olemme hallituksena tehneet työllisyystilanteen parantamiseksi muutama sananen nykyhetkestä valtiovarainministeriö on arvioinut että kuluvana vuonna työttömyysaste olisi yhdeksän prosenttia jossa on parannusta viime vuoteen verrattuna nolla pilkku neljä prosenttiyksikköä vuodelle seitsemäntoista ennustetaan kahdeksan pilkku kahdeksan prosentin työttömyyttä joten vaikka juna liikkuu hitaasti on suunta kuitenkin oikea tässä kehityskulussa hallituksen tekemät uudet avaukset ja sanomattakin selvää kilpailukykysopimus näyttelevät merkittävää osaa muutama sananen tarkemmin tämän hetken tilanteesta työ ja elinkeinotoimistoissa oli viime kuun lopussa reilut kolmesataaneljäkymmentäkaksituhattaviisisataa työtöntä työnhakijaa määrä on suuri liian suuri se on kuitenkin neljätuhattakaksisataa henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten liian suuriahan nämä luvut edelleen ovat mutta tosiasia toki on että vuoden aikana päättämämme uudistukset eivät vielä näy luvuissa maltillinen talouskasvu ja nykyinen työllisyystilanne yhdistettyinä siihen faktaan että meidän on on saatava maamme julkinen talous kestävälle pohjalle synnyttävät yhtälön jota ei ole helppo ratkoa emme pysty ratkaisemaan yhtälöä menneiden vuosien tapaan lapioimalla lisää rahaa toimenpiteisiin vaan meidän on taklattava ongelmia muilla tavoin mitään hokkuspokkustyöllistämistemppuja emme tarvitse ei niitä missään hihan varressa olekaan vaan uusia laajoja ja ennen kaikkea vaikuttavia toimenpiteitä muutamme painopistettä passiivitoimenpiteistä enemmän aktiivitoimenpiteiden suuntaan tämän teemme laajentamalla työttömyysetuuksien käyttötarkoitusta siten että ensi vuoden alusta työttömyysetuuksiin stmn pääluokkaan varattuja määrärahoja voidaan käyttää starttirahan palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen

talousarvioesitys lisää myös mahdollisuuksia tarjota työkokeilua työttömille työnhakijoille poistamalla lainsäädännöllisiä rajoituksia tavoitteena on lisätä työkokeiluja aloilla joilla tyypillisesti tehdään osa aikatyötä lisäämme myös te toimistojen resursseja seitsemällätoista miljoonalla eurolla te palveluita tehostetaan ja yksityisten palveluntuottajien käyttöä lisätään ensi vuoden alusta lähtien työttömien määräaikaishaastattelut toteutetaan kolmen kuukauden välein minkä johdosta voimme tukea työnhakijoita ja löytää jokaiselle työnhakijalle sopivia ratkaisuja aiempaa paremmin ovatko edellä mainitut riittäviä toimia eivät sellaisinaan päätimmekin budjettiriihen yhteydessä myös muista merkittävistä kolmikantaisista valmistelutoimista tiivistetysti ne voidaan todeta viiden kohdan listana yksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistaminen nopeampaan työllistymiseen kannustavaksi kaksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan ansio osan käyttö palkkatukena ja starttirahana kolme työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten työllisyyden edistäminen osaamisohjelmalla etsivällä nuorisotyöllä ja nuorten työpajoilla neljä pitkään työttöminä olleille ja heikon työhistorian omaaville uusi työehtosopimuksen piiriin kuuluva palkkamalli jossa mukana palkkaa täydentävä tuki viisi ikääntyneiden kertaluonteinen eläketuki vaikuttava lista mutta emme suinkaan lopeta ahkerointiamme tähän vaan hallitus käynnistää valmistelun toimikautensa puolivälitarkasteluun kannustinloukkujen purkamiseksi ja työvoiman liikkumisen edistämiseksi

maahanmuuttajaa arvion pohjana on että noin neljännes hakijoista saisi myönteisen päätöksen olemme lisänneet budjettiin kotouttamiskoulutuksen määrärahoja samoin kuntakorvaukset kotouttamistoimista kasvavat kahteensataankahteenkymmeneen miljoonaan euroon joka on kuutisenkymmentä miljoonaa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa uuden tilanteen edessä olemme etsineet myös uusia rahoitusratkaisuja joista nostaisin tässä esille maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen vaikuttavuusinvestointirahaston arvoisa puhemies tässä keskeisimpiä kokonaisuuksia vastuullani olevista talousarvioasioista
hyvät edustajat sitten siirrytään debattiin voitte osoittaa molemmille ministereille

puhemies kiitos molemmille ministereille näistä esittelyistä tässä budjetin yhteydessä on tehty paljon toimia työllisyyden parantamiseksi työttömien aktivoimiseksi nimenomaan vaikuttavilla uusilla toimenpiteillä mikä on erittäin hyvä asia nimenomaan tämä työttömyysturvan käyttö palkkatukena myös starttirahana ja liikkuvuusavustuksina se toinen puoli

työttömien aktivointi on luoda sitten edellytyksiä uusille työpaikoille mutta myös luoda edellytyksiä nykyisten työpaikkojen säilymiselle kiitos ministeri rehnille tästä hyvästä ja aika seikkaperäisestä selostuksesta siitä mistä on kysymys tässä päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoinnissa koska tässä ovat vallalla olleet kuitenkin aika pitkälle tämä

rouva puhemies kiitos ministereille hyvistä aloituspuheenvuoroista ensimmäisenä haluaisin puuttua tähän vientivetoisuuskeskusteluun jonka ministeri rehn otti esille on erittäin hyvä että meillä

kasvavat koska myöskin liiketoiminta lisääntyy suuri kysymysmerkki tai haaste on kuitenkin pienemmät vientitakuut ne ovat usein hyvin isoja miljardienkin arvoisia laivatilauksia jotka ovat tosi tosi hieno asia mutta sitten kun ruvetaan puhumaan miljoonasta kahdesta miljoonasta vientitakuusta tuleekin vaikeuksia usein jo markkinaselvitys tai asiakasselvitys syö kolmasosan siitä kustannuksesta satatuhatta viiva sataviisikymmentätuhatta euroa juuri tänään tuli yhdeltä yrittäjältä viestiä että että he ovat pientä vientitakuuta kirgisian suuntaan hakemassa sanottiin että ei voi ottaa riskiä tämä ainut riski on että kolmessa kuukaudessa pitää maksaa takaisin eli kysymys näistä pienistä vientitakuista miten ne saataisiin myöskin toimimaan että pienemmät yritykset pääsevät tekemään vientiä sillä tavalla että vientitakuu on mukana

ministeri lindström viisas työvoimapolitiikka ei lähde siitä että ihmisiä ylhäältä päin aktivoidaan vaan siitä että ymmärretään ihmisten luonnollinen aktiivisuus ja pyritään katsomaan onko järjestelmässä jotakin joka estää estää sitä

viime vuosina suunta on on ollut se että pyritään pikemminkin eriyttämään palveluita ihmisten tarpeen mukaan kuin tarjoamaan sitä samaa bulkkia kaikille koska se ei toimi koska siihen menee kauheasti rahaa koska lopputulos on tehoton mitä jos me miettisimme tämän homman nyt uudestaan alusta

en tahdo vähätellä sakn pääekonomistin arviota minä toivon että ministeri ja hallitus eivät myöskään vähättele riippumatonta tutkimustietoa tässä on nyt keskustelussa tämä hiilivuoto toinen arvio lähtee siitä että sitä ei voida täysin poissulkea tulevaisuudessa ja toinen arvio lähtee siitä että tutkimustieto ei pysty sitä havaitsemaan onkin syytä kysyä jos ne kaksi vaihtoehtoa onko kenties kokonaisuudessaan lähes kuudensadanviidenkymmenen miljoonan euron tuki aivan paikallaan kun rahasta on puutetta ja uusia markkinoita pitäisi koko ajan kehittää ja euroja pitäisi löytyä myöskin sinne ja vattin tutkimuksen mukaan nämä tuet eivät ole hyödyttäneet kilpailukykyä eivätkä työllisyyttä tästä on ennen kaikkea kysymys ministeri unohti mainita sen että pääekonomisti koski sanoo myös että monenkirjavat tuotantotuet ja niiden ristiriitaiset tavoitteet eivät johda tehokkaaseen lopputulokseen ja koski korostaa että nyt tulisi päästä kokonaistaloudellisesti tehokkaampaan energiajärjestelmään miltä osin alempi sähköverokanta ja energiaveroleikkuri ovat osa

arvoisa puhemies työhyvinvointi on avainasemassa kun tavoitellaan pidempiä työuria eläkeikiä on nostettu mikä on hyvä asia talouden ja työllisyyden kannalta mutta kysyn teiltä arvoisa työministeri mitkä ovat suunnitellut toimenpiteet työhyvinvoinnin parantamiseksi sairauspoissaolot maksavat arvioiden mukaan yhteiskunnalle ja työnantajille noin kaksikymmentäneljä miljardia euroa vuodessa miten näitä kustannuksia aiotaan vähentää leikkaamalla henkilömitoitusta jo ennestään raskaassa vanhustenhuollossa ei hoitajien jaksamista taatusti paranneta taloutemme kasvu edellyttää että työntekijät ovat motivoituneita ja viihtyvät työssään nyt tarvitsemme vahvaa panostusta työhyvinvoinnin parantamiseksi miten se hoidetaan

puhemies meidän talouskasvu lepää nyt liikaa vain kotimaisen kysynnän ja toisaalta rakentamisen varassa me

maailmantalouden vauhdissa viennissä ja me olemme menettäneet osuuksiamme tällä talouskasvuennusteella joka nyt on muutamaksi vuodeksi tehty ei työllisyystavoite tule toteutumaan me tarvitsemme nopeamman talouskasvun ja tästä tullaan siihen että tämä hintakilpailukyky ei ole nyt se meidän pääongelma vaan ongelma on se että meidän pitää saada uusi vaihde tähän talous ja elinkeinopolitiikkaan viennin jalustan vahvistamista korkean jalostusasteen tuotteiden viennin edistämistä kohtuuhintaista energiaa ja investointeja tänne kotimaahan me tarvitsemme uutta elinkeino ja talouspoliittista ajattelua tässä mielessä tähän istuu erittäin huonosti se että leikataan tekesin määrärahoja jotka liittyvät tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja innovaatioihin

arvoisa rouva puhemies hallitus ansaitsee kiitosta pragmaattisesta käytännönläheisestä lähestymistavasta käsillä oleviin kysymyksiin jos ajatellaan päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotukea niin tämä ei välttämättä ole sellainen tukimuoto jota minun ihanneyhteiskunnassani olisi mutta kun eletään tässä käytännön maailmassa missä ollaan niin ei ole järkeä sellaisessakaan politiikassa että viemme työpaikat ulkomaille ja ja samalla tosiasiallisesti päästöjen määrä lisääntyy tämä on aivan järkevä lähestymistapa tässä reaalisessa maailmassa samoin hallitus kantaa minusta vastuullisesti huolta myöskin työmarkkinoista kokonaisuudessaan sekä työllistämisen kynnyksen madaltamisessa että sitten työntekijöiden insentiivien insentiivien parantamisessa työn vastaanottamiselle tästä ansaitsevat molempien ministereiden esitykset täydet kiitokset

rouva puhemies kiitokset molemmille ministereille hyvästä selonteosta ne ovatkin idänkaupan ohella meidän jaostomme keskeistä työsarkaa ministeri rehnille yhdyn hänen arvioonsa siitä että sattumalta juuri äsken outokummun osake oli nousussa teräksen hinta eteenpäin mutta tämän talousarvion täydennyksenä tulee myöhemmin meitä edelleen sitova päätös lopettaa terrafamen kaivos ja se on aiheuttanut silloin keväällä me vierailimme siellä jaoston kanssa ja saimme hivenen paremman käsityksen terrafamen tulevaisuudesta kuin hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta niitä täydentävät myös nyt julkisuudessa esitellyt numerot terrafamen menestyksestä ja olisin kiinnostunut kuulemaan ministeriltä

puhemies haluan tähän alkuun todeta että sdp tukee sitä linjausta että teollisuuden kustannukset pyritään pitämään kurissa tuimme sitä viime hallituksessa ja nyt kun olemme täällä oppositiossa

arvoisa puhemies meillä kuitenkin on se pohja josta me ponnistamme ja sen lisäksi me tarvitsemme sitten uusia aloja ja sen takia minä tässä kokonaisuudessa yhdyn siihen mitä edustaja ihalainen täällä aikaisemmin sanoi että meidän pitäisi kyllä tämä yritystukiviidakko kokonaisuudessaan käydä läpi kuitenkin niin että me

tuhoa työpaikkoja mutta pystyisimme satsaamaan uuteen kasvuun tämä oli myös jos minä ymmärsin oikein olli kosken viesti kun hän kommentoi myös tätä tätä päästökauppa asiaa arvoisa puhemies on hyvä että hallitus nyt tarkisti linjansa tässä työllistämisessä mitä tulee näihin palkkatukirahoihin ja nyt nyt tässä on löydetty tämmöinen malli se on hyvä mutta ministeri lindström tuleeko tässä nyt automaattinen palkkatuki joka on rinteen mallin kirkas

arvoisa puhemies kiitos ministereille esityksistä kiitän hallitusta erityisesti siitä että ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät yli kuusikymmentä vuotiaat pääsevät nyt tämän kertaluontoisen lex lindström menettelyn piiriin tämä on aikaisemmin ollut ymmärtääkseni sdpn ajatuksissa mutta sitä ei valitettavasti saatu heidän työministeriaikanaan toteutettua ja hallitus osoittaa tässäkin tässäkin etenemistä

olisin kysynyt ministeriltä onko tämä menettely vapaaehtoinen niin että siihen ei ketään velvoiteta sitten olisin kiittänyt vielä erityisesti siitä että työttömistä otetaan nyt koppi vasemmisto tuntuu pitävän huonona huonona sitä että ihmisiä tavataan vaikka kuitenkin edustaja kontula sanoi tuossa aikaisemmin että henkilökohtaisia tapaamisia ei saa sitten kuitenkin hän arvostelee sitä että niitä saa olisi nyt kiva tietää onko se hyvä vai huono asia

vasemmistoliitto ei vastusta missään tapauksessa sitä että työttömiä ihmisiä tavataan tavataan kaikki sitä parempi mutta vasemmistoliitto vastustaa sitä että me hassaamme meidän vähiä rahojamme sellaisiin mekaanisiin tapaamisiin joille ei ole selkeää tarvepohjaa sen sijaan että me pyrkisimme ensisijaisesti takaamaan ihmisille mahdollisuuden tavata

on nyt etukäteen annettu on lähinnä kontrolloida työttömiä vaikka se puetaan tällaisiin eufemismeihin kopin ottamisesta kopin ottamisesta kopin ottaminen on huutoon vastaamista

sadastakahdestakymmenestäseitsemästätuhannestayhdeksästäsadasta pitkäaikaistyöttömästä on sitä mieltä että on aivan oikein ja kohtuullista yrittää löytää uusia keinoja työttömyyden vähentämiseksi myös ne yritykset joissa on kahdeksankymmentäkaksituhattaviisisataa avointa työpaikkaa varmasti ovat iloisia että uusia ratkaisuja yritetään etsiä ihmettelen suuresti sitä tässä edellisessä puheenvuorossa tullutta vastustusta sille että nyt todellakin halutaan antaa apua näille työttömille esimerkiksi ihminen joka on ollut vuosia vuosikymmeniä kenties työttömänä todellakin tarvitsee apua siihen ja tähän tarvitaan seurantaa ja juuri tästä on te toimistoja kritisoitu että siellä ei saa henkilökohtaista kontaktia ihmiset tarvitsevat kasvokkain tapaamista ja ongelmien läpikäyntiä se on parasta mitä tämä hallitus voi työttömälle antaa

rouva puhemies nyt tietysti täytyy muistaa se että meillä on jo nyt käytössä se että kolmen kuukauden sisällä pitäisi tehdä työllistämissuunnitelma ja jos ei sitä pystytä täyttämään ei saadakaan sitä työpaikkaa tuotua jos siihen rinnalle tuodaan leelian lepotuoli joka kolmen kuukauden välein se tarkoittaa ministeri lindström lindström tapaamista per vuosi ja nämä ovat vasta tapaamisia eikö olisi parempi käyttää nämä rahat siihen että etsittäisiin aktiivisesti niitä työpaikkoja ja tehtäisiin töitä sen eteen että avoimet työpaikat ja työttömät kohtaisivat toisensa tämän sijasta te olette nytten ulkoistamassa ennen muuta työnvälitystoimintaa onko niin että te haluatte tehdä työnvälitystoimistoista te toimistoista tällä hetkellä leelian lepotuoleja joissa kysytään kolmen kuukauden välein ihmisiltä että mitä sulle kuuluu olisiko kiva jos löydettäis sulle työpaikka mutta voi voi meillä ei ole aikaa etsiä sitä kun meille tulee nytten seuraava ihminen tähän tapaamiseen

rouva puhemies kyllä työtön työnhakija lähtökohtaisesti haluaa saada töitä ja sen takia on aivan perusteltua että aktivointia jatketaan ja ja jopa tehostetaan hallitus ansaitsee tuen myös sille että laajaa pakettia viedään eteenpäin jotta työttömyyttä todellakin taklataan pyytäisin ministeri lindströmiä kiinnittämään huomiota akateemisten työttömyyden huimaan kasvuun joka on jatkunut jo neljän neljän vuoden ajan se kasvaa enemmän kuin yleinen työttömyys ja itse asiassa yhä useampi on myös pitkäaikaistyötön sitten toiseen asiaan kun kansainvälisten selvitysten mukaan mitataan suomen innovaatioympäristöä niin me olemme ihan kärjessä mutta sitten nämä innovaatiot eivät kuitenkaan muutu rahaksi ja me tiedämme että aivan liian usein suomalaiset innovaatiot myydään keskeneräisinä maailmalle kun emme saa riittävästi riskirahoitusta toivonkin ministeri rehn että pistätte

arvoisa puhemies hyvät edustajat kiitoksia asiallisesta ja rakentavasta keskustelusta edustajat jaskari ronkainen ja rydman viittasivat hallituksen pragmaattiseen lähestymistapaan pienimpien yritysten asian edistämisessä ja tämä nimenomaan pätee sipilän hallituksen elinkeinopolitiikan painopiste on siirretty aikaisemmasta enemmän ja keskisuurten yritysten kannustamisesta nimenomaan kaikkein pienimpien ja usein oikeastaan mikroyritysten kannustamiseen ja näiden kasvuun kannustamiseen kansainvälistymiseen kannustamiseen koskien edustaja jaskarin kysymystä pienimmistä vientitakuista tätä voidaan hyvin arvioida osana finnveran rahoitusinstrumentteja ja katsoa miten niitä voidaan kehittää nimenomaan tässä tarkoituksessa hyvin tärkeä tärkeä kysymys edustaja hoskonen kysyi viennin näkymistä mielestäni on hyvin tärkeää havaita viime viikon pk yritysbarometrissä jonka otos on aika suuri kuusituhatta yritystä kasvuhakuisten yritysten määrä on on nousussa samoin suhdanneodotukset ovat paremmat mikrotasolla kuin makroennusteet kertovat tällä hetkellä siihen saumaan kilpailukykysopimus osuu nimenomaan sen takia että se tukee suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvyn korjaamista ja kohentamista nimenomaan siinä saumassa kun vienti pitää saada vahvasti vetämään arviomme kustannuskilpailukyvyn osalta saavutamme ruotsin vuoteen kaksituhattakahdeksantoista ja saksan vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä kilpailukykysopimuksen ansiosta olettaen että palkankorotukset näissä kahdessa muussa maassa ovat suurin piirtein samaa tahtia ja tasoa kuin mitä ne ovat olleet viime vuosien aikana toivotamme siis parasta menestystä ig metallille ja kaikille muille saksalaisille ja ruotsalaisille ammattiliitoille koska niissä maissa on varaa ja sitä kautta mielekästä nostaa palkkoja ja sitä kautta ylläpitää myöskin niiden maiden omaa kysyntää ja koko euroalueen ja euroopan talouden kysyntää se

ja lindtman samoin kuin virolainen viittasivat innovaatio ja tutkimusrahoitukseen elikkä tavallaan reaaliseen kilpailukykyyn pelkän kustannuskilpailukyvyn lisäksi ja rinnalla erittäin tärkeä kysymys budjettiriihessä päätettiin siitä että innovaatio ja tutkimusrahoituksen koko kenttää tarkastellaan hallituksen puolivälitarkasteluun mennessä elikkä ensi kevättalveen mennessä tehdään laadullinen ja määrällinen arviointi siitä millä tavalla kyetään vahvistamaan suomalaista innovaatio ja tutkimusrahoitusta ja ennen kaikkea sen kanavoitumista siihen että se tukee suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä myöskin kasvavina markkinaosuuksina ja sitä kautta uusina työpaikkoina tähän perustettiin työryhmä jota vetää opetus ja kulttuuriministeriö mukana ovat tem vm akatemia ja tekes ja työ tosiaan tähtää puolivälitarkasteluun

arvoisa rouva puhemies ensiksi kiitoksia keskustelusta ja palautteesta edustaja filatov kysyi emmekö me usko omiin toimiimme kyllä me uskomme omiin toimiimme mutta tämä ei ole pelkästään kiinni meidän toimenpiteistämme vaan tähän tarvitaan myös muiden toimenpiteitä eli työmarkkinajärjestöjä ja me tarvitsemme elinkeinoelämää kaikkia tähän sen jälkeen se tavoite minkä me olemme asettaneet toteutuu me uskomme omiin toimiimme mutta siinä on totta kai

vaiheessa on tietysti liian aikaista arvioida sitä mitä siellä tulee tapahtumaan minä kyllä uskon että siellä on rakentava lähestyminen ja yhteinen tahtotila etsiä ratkaisuja ja se on erittäin positiivista edustaja kontula ja edustaja tolppanen te tunnutte jo etukäteen tietävän minkälainen malli on sitten tämä haastattelu edustaja kontula puhui mekaanisista tapaamisista ja edustaja tolppanen on sitä mieltä että ulkoistetaan työnvälitystoimintaa ja molemmat menevät metsään että heilahtaa eihän tässä ole siitä kysymys tässä ollaan tekemässä niin että tueksi te toimistoille tulee myös tämä yksityinen puoli auttamaan tässä haastatteluasiassa koska tämä on erittäin iso haaste me tiedämme että haastatteluvelkaa on todella paljon

ja se katsotaan myös me emme ole päättäneet minkälainen se malli on mihin se raha nyt sitten laitetaan ei sitä ole vielä päätetty laitetaanko se seitsemäntoista miljoonaa näihin teidän kutsumiinne mekaanisiin haastatteluihin näiden haastatteluiden tavoite on ottaa se työtön haltuun hänen tilanteensa vakavasti ja ja me tiedämme myös sen että tulee olemaan iso haaste

tämä on niin valtava joukko mutta se tavoite on nimenomaan se en puhu enää mistään kopista koska koska silloin mennään jo pallopeliin että koska työtön on ihminen hänet pitää kohdata ja hänen tilanteensa yksilöllisesti ratkoa ja miettiä miten tästä eteenpäin sen takia näitä rahoja laitetaan tähän edustaja tolppanen no sitten nämä viranomaispäätökset ja byrokratia jotka edustaja kontula nosti esille olen itse puhunut tässä kesän aikana siitä että olen aivan samaa mieltä että

pitää päästä pois sen takia täytyy selvittää sitä mitä voidaan tehdä ilman että lainsäädäntöä tarvitsee muuttaa lainkaan eli ihan nämä tulkinnat ja soveltamisohjeet voisivat olla paljon notkeampia se on helpommin sanottu kuin tehty mutta tätäkin haluan kartoittaa ja viedä eteenpäin edustaja rehn kivi työhyvinvointi edellinen hallitus aloitti työelämä kaksituhattakaksikymmentä hankkeen ja tämä hallitus jatkaa sitä ja se viesti mikä sieltä edelliseltä hallituskaudelta tuli oli se että nyt tällä hallituskaudella pitää päästä konkretian tasolle sinne työpaikoille panostamaan oikeasti siihen työhyvinvointiin koska minäkin uskon että sieltä on saatavissa paljon hyötyjä
jatketaan debattia

suomessa on laadittu monia arktisia raportteja viime aikoina muun muassa lipposen eklle tekemä raportti pohjoinen tahtotila ja valtioneuvoston kanslian arktinen raportti näissä mainittiin neljä kasvun ajuria matkailu energiapolitiikka kestävä kaivannaistalous ja biotalous barentsin alueella on arvioitu olevan investointitarvetta jopa sadanyhdeksänkymmenenkuuden miljardin euron edestä ja avainkysymys on se miten suomalaiset yritykset pääsevät kiinni

on myös hyödynnettävä aikaisempaa paremmin arktisen osaamisen tukemisessa ja suomesta tuleekin tehdä korkean arktisen osaamisen edelläkävijä nostan tässä yhteydessä esille jäämeren ratayhteyden uusi väylä aasiaan parantaisi suomen kilpailukykyä ja nopeuttaisi liikennettä suomesta aasian kasvumarkkinoille kysyisinkin teiltä ministeri rehn mitä konkreettisia toimia hallituksella on arktisten asioitten edistämiseksi

arvoisa rouva puhemies tässä valtion talousarvioesityksessä missä heti ensimmäisillä sivuilla linjataan talouspolitiikkaa lukee että verotuksen painopistettä siirretään työn ja yrittämisen verotuksesta erityisesti haittaveroihin tämän parempaa linjausta verotuksen osalta ei voi tehdä minä todella haluaisin kannustaa hallitusta miettimään niitä keinoja millä me saisimme saisimme sitä työn verotusta enemmän liikkumatilaa sille miten työehtoja voidaan sopia koska olennaista työntekijöiden kannalta on paljonko heille jää käteen rahaa jos verotusta saadaan painettua siellä alaspäin niin silloin meillä on myös enemmän liikkumatilaa puhua siitä mikä on se työn hinta jotta tämä voidaan rahoittaa niin meidän kannattaa verottaa niitä haittoja enemmän ja erityisesti olla myöntämättä yritystukia yrityksille jotka aiheuttavat haittaa esimerkiksi tämä linjaus neljäkymmentäkolme miljoonaa energiaintensiiviselle teollisuudelle hallituksen ei pitäisi valita voittajia vaan keskittyä siihen että saadaan niitä työpaikkoja syntymään neljäkymmentäkolme miljoonaa voitaisiin käyttää huomattavasti fiksummin

edellisen pääluokan kohdalla puhuttiin viennistä ja kiinan markkinoista ja on pakko jatkaa tätä meillä oli mahdollisuus tavata

maakunnan viranomaisia ja he antoivat hyvän vinkin jolla voitaisiin suomalaisten yritysten etabloitumista edelleen vahvistaa sinne ja taas kiinalaisten tänne ja kiinalaisten pääomasijoittajien kiinnostusta nimenomaan suomeen he olivat valmiit perustamaan sellaista alustaa jossa olisi mukana suomalaisia viranomaisia kiinalaisia viranomaisia sekä suomalaisia ja kiinalaisia yrityksiä ja jossa selvitettäisiin mitä esimerkiksi kiinalaiset ovat valmiit ostamaan markkinoilla kannattaa aina myydä sitä mitä ostajat haluavat ostaa innostan ministeri rehniä että teidän ministeriönne jos paikallisesta edustustosta tulee pyyntö ja osallistuu siihen että tällainen alusta jossa keskustellaan tästä asiasta voi viedä tätä

puhemies on hienoa että edustaja kalli nosti kiinan ja sen mahdollisuudet esille mahdollisuudet esille ikävä asia on se että muut meidän kilpailijamaamme ovat tällaisia alustoja tehneet jo pitkään mutta hyvä että se asia tuli nyt esille ja suomikin on mukana sellaisissa malleissa mitä kilpailijamaat jo tekevät on ikävä asia että eu jäsenyyden jälkeen suomen kansainvälinen läsnäolo eun ulkopuolella on vähentynyt ja väitän että se on yksi syy siihen että vientimme ei vedä meillä ei ole suhteita meillä ei ole läsnäoloa meillä ei ole sellaista osaamista kuin ennen siksi toivonkin että pitäisimme suomessa vähemmän innovaatioseminaareja keskenämme ja loisimme enemmän jalkoja maailmalle ja osaamista todellisen kaupan tekemiseen sitä suomi tarvitsee kysyisinkin teiltä nyt ministeri sitä oletteko te tyytyväisiä team finlandin toimintaan ja jos ette ole miten sitä kehittäisitte
arvoisa puhemies hallituksen talousarvioesitys edelleen vähentää työllisyyden ja kasvun kannalta kaikista tehokkainta tutkimus tuotekehitys ja innovaatiorahoitusta se tarkoittaa vähemmän uusia työpaikkoja vähemmän uusia tuotteita vähemmän näitä leikkauksia ovat kritisoineet asiantuntijat ja näiden tukien teho on todistettu samalla lanseerataan uusi päästökauppakompensaatiotuki vaikka sähkön hinta ei ole nousussa ja päästöoikeuksien hinta mataa ja vaikka energiaintensiivistä teollisuutta tuetaan jo nyt sadoilla miljoonilla euroilla tutkimustiedon valossa merkittävää hiilivuotoriskiä ei ole näköpiirissä ja siitä kertovat myös metsäsektorin isot investoinnit tällä hetkellä suomeen kiina harjoittaa tuetun terästuotannon teräsdumppausta eurooppaan ja siihen pitää puuttua ja komissio on onneksi ryhtymässä siihen esimerkiksi tariffeilla

yritystukia perustellaan löysillä oletuksilla haluaisin tietää mihin tutkimuksiin ministeri rehn perustaa tämän valitun linjan että vähennetään asiantuntijoiden mukaan kaikista vaikuttavinta tukea ja lisätään vähemmän vaikuttavaa tukea

kiitokset ministereille sekä avauspuheenvuoroista että jo annetuista vastauksista on oikein hyvä että ministeri lindström yksityiskohtaisesti vastasi myös tähän haastatteluihin liittyvään epäselvyyteen mitä tässä on jatkuvasti pyöritelty olen hyvin iloinen siitä että ministerit painottivat tätä että me emme anna työpaikkojen paeta suomesta me emme lannistu ja suuntakin on jo kääntynyt vaikka on vielä hidas se kehitys mitä me toivomme pystyvämme kasvattamaan erityisesti talouskasvun ja työllisyyden parantamisen suhteen haluaisin esittää pari yksityiskohtaista kysymystä yhden ministeri rehn painotti erinomaisesti tätä että ensimmäisen työntekijän palkkaamista tulee jatkossa helpottaa voitteko avata tätä lisää ja ehkä sitä kuinka paljon työpaikkoja tätä kautta on saatavissa meillähän on valtavasti yhden hengen yrityksiä tällä hetkellä ministeri lindströmiltä kysyisin mainitsemastanne tulevasta pohdiskelusta sen suhteen miten kannustinloukkuja voidaan purkaa miten tätä viedään sitten jatkossa

työttömien haastattelu kolmen kuukauden välein on hyvä asia jos haastatteluun sisältyy myös henkilökohtaista ihmisen tarpeista lähtevää ohjausta tukea ja valmennusta tällainen haastattelu ja ohjaus vaatii aikaa ja ammattitaitoa mikä tahansa tapaaminen ei auta ja toivottavasti ministeri nyt huomioi myöskin tämän asian toivottavasti ministerin lupaus kolmen kuukauden välein tapahtuvasta haastattelusta koskee myös nuoria sillä tällä hetkellä te toimistoissa nuori joutuu jossakin jossakin päin suomea odottamaan jopa yli puoli vuotta päästäkseen ensimmäisen kerran ammattihenkilön puheille tiedämme kuitenkin että nuoren kohdalla kolmen kuukauden jälkeen syrjäytymisen riski kasvaa jos hän ei pääse mihinkään kiinni kysynkin lupaako ministeri nuorillekin ensimmäisen tapaamisen ammattihenkilön kanssa vähintäänkin kolmen kuukauden kuluttua

rouva puhemies haluaisin kiittää aluksi hallitusta siitä että esimerkiksi vientirahoituksen määrää on nostettu yhdeksästätoista kahteenkymmeneenseitsemään miljardiin euroon se kyllä antaa orastavaa lupausta siitä että että vientimme alkaisi elpymään lisäksi budjettiriihessä oli iloinen kirjaus siitä että että tuulivoiman kiinteistöverotusta selvitetään ja toivon mukaan se sitten saataisiin seuraavan vuoden budjettiinkin sillä pystyttäisiin leikkaamaan hyvin niitä ylisuuria tukia joita syöttötariffista on tullut ja kääntämään hyöty nimenomaan kuntataloudelle lisäksi myös audiovisuaalinen tuotantokannustin on mielestäni paikallaan ja kyllä tämmöinen innovatiivinen ja uutta elinkeinoa tukeva järjestely joka muissa pohjoismaissa on jo ollut haluaisin kysyä ministeri rehniltä miten energia ja ja ilmastostrategiaan liittyvä biopolttoaineiden sekoitevelvoite edistyy monet biojalostamohankkeet tällä hetkellä odottavat että sieltä saataisiin vahva kirjaus nelinkertaistaa se sekoitevelvoite mikä hallitusohjelmassa on

luulisi että hallitus tarttuisi tilaisuuteen lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin haaste ja suomalaisella teollisuudella on tarjota ratkaisuja energiatehokkuutta ja asioita niin sanottu ympäristöteknologia on jo kasvanut suomessa metsäteollisuutta suuremmaksi teollisuudenalaksi liikevaihdoltaan vienniltään ja työllistävyydeltään luulisi että hallitus haluaa edistää sitä että saamme lisää työpaikkoja ja kilpailukykyä tällä voimakkaasti kansainvälisesti kasvavalla alalla no kuten monet kollegat ovat jo todenneet sen sijaan hallitus antaa entisten tukien lisäksi miljoonaa uutta tukea eniten sähköä kuluttavalle teollisuudellemme vaikka valtion taloudellinen tutkimuskeskus on todennut sen tehottomaksi perusteettomaksi ja ja jopa haitalliseksi ja myös strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien tutkimushankkeiden

meidän poliittisten päättäjien pitää huolehtia siitä että meidän teollisuudella ja elinkeinoelämällä on kilpailuedellytykset jotka vastaavat meidän kilpailijamaitten tasoa tässä mielessä oli erittäin merkittävä tämä finnveran vientitakuitten nostaminen sehän oli megaluokan ratkaisu jos ajatellaan meidän työllisyyttä ja yritysten mahdollisuutta toimia sen sijaan on syvä ihmetys vasemmistoliiton ja vihreitten linjauksille te olette nakertamassa meidän perusteollisuuden kilpailukykyä olette viemässä sitä kautta työpaikkoja suomesta pois te puhutte hyvinvoinnista ja kaikista hyvistä asioista niin kuin eilenkin mutta jos tämä teollinen pohja romuttuu ja täällä on puhuttu viennistä se romuttuu niin eihän meillä ole rahaa sitten näihin kaikkiin hyviin asioihin tämä on aivan täydellistä hurskastelua mutta oli hieno asia että sdp ryhmänjohtajan suulla tuli hallituksen tueksi tässä asiassa me tarvitsemme pitkäkestoista yhteistyötä jolla varmistetaan suomalaisen elinkeinoelämän toimintaedellytykset kilpailukyky ja sitä kautta suomalainen

edustaja rantakangas ei varmaankaan kuunnellut mitä sanoin totesin että suomalainen ympäristöteknologia jossa suurin potti on energiatehokkuutta palvelevat teknologia ja muut ratkaisut on jo suurempi ala liikevaihdoltaan työllistävyydeltään ja vienniltään kuin metsäteollisuus se ala on voimakkaassa kasvussa meidän pitäisi tarttua siihen tilaisuuteen

perustellaan sähkön hinnalla eurostatin tilastojen mukaan viime vuoden jälkipuoliskolla suomen teollisuuden sähkön hinta oli eun toiseksi alhaisin ja valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan mitään näyttöä niin sanotusta hiilivuodosta ei löydy

puhemies kyllä se on suomen hallitus joka nakertaa suomen kilpailukykyä ja leikkaa työllisyyden kannalta kaikista tehokkaimpia tukia tutkimus tuotekehitys ja innovaatiotuet ovat tutkimusten mukaan kaikista tehokkaimpia tukia uusien työpaikkojen synnyttämiseksi ja niillä me voimme saada suomeen uutta kasvua uutta vientiä ja sitä kaivattua hyvinvointia ja valtiolle tuloja yritystuet pitää suunnata sinne missä ne luovat eniten työtä ja uutta vientiä ja tämä suuntaaminen pitäisi tehdä tutkimustiedon pohjalta ja todistetun tiedon pohjalta kuten edustaja hassi äsken sanoi

sarkkinen te tulette pohjois suomesta missä on perusteollisuudella äärettömän iso merkitys ssabn tehdas outokummun tehdas torniossa ja niin edelleen tässä ei ole ristiriitaa että me edistämme ympäristöteknologian vientiä ei tietenkään mutta kun te olette samalla valmiita viemään pois niitä perustyöpaikkoja sieltä perusteollisuudesta niin nettotyöpaikkojen kasvuahan ei tapahdu ja se mikä on hallituksen linja on se että me pidämme perusteollisuuden kilpailukyvyn yllä mutta haemme uusia vientimarkkinoita ympäristöteknologialle ja kaikelle sille cleantechille jossa meillä on osaamista mutta te te pelaatte nollasummapeliä olette viemässä perusedellytyksiä perustuotannosta ja sitten puhutte hyvistä asioista toki mutta kokonaisuus ratkaisee ja suomi tarvitsee vientiä uusia yrityksiä uusia työpaikkoja ja tässä mielessä on erittäin tärkeää että tämä hallituksen toimenpide viedään päätökseen jossa perusteollisuuden kilpailukyky turvataan

puhemies edustaja hassi minusta te asetatte nyt aivan väärin perustein kaksi teollisuudenalaa vastakkain ympäristöteknologiaan perustuva teollisuus joka työllistää paljon suomessa ja omaa ison vientipotentiaalin on äärimmäisen hyvä juttu mutta se ei ole vastakkain kuitenkaan tämän meidän perusteollisuuden kanssa nyt tämä neljäkymmentäkolme miljoonaa euroa mikä laitetaan on välttämätön tämän suomen energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyvyn kannalta ja pitää muistaa se että meidän kilpailijamaamme kompensoivat omaa energiaintensiivistä teollisuuttaan kaikella mitä eu sallii siis sata prosenttisesti suomi aika hillitysti minun mielestäni koska tämä kompensaatio mitä suomi antaa omalle teollisuudelleen ja auttaa sitä

on vain viisikymmentä prosenttia siitä mitä eu sallii mutta arvoisa ministeri rehn itse asiassa haluan kysyä myöskin tästä

koska kunnioitettu ministeri rehn siteeraa sakn pääekonomistia tahdon tietää mitä mieltä olette ministeri rehn siitä pääekonomisti kosken tavoitteesta ja väitteestä että kokonaistaloudellisesti pitäisi saada tehokkain energiajärjestelmä rakennettua ja onko kokonaistaloudellisesti järkevää lisätä jo energiaveroleikkurin päälle jo alempien sähköverokantojen päälle vielä uusi

ne eurot pidä kohdentaa sinne missä ne parhaiten tukevat työllisyyttä ja kilpailukykyä eikä sinne missä tämä tuki on

arvoisa rouva puhemies olen samaa mieltä kuin tässä edelliset puhujat edustaja turunen ja edustaja rantakangas siitä että nyt laitetaan nämä vastakkain jos puhutaan esimerkiksi suomen terästeollisuudesta se on noin neljä viiva viisi kertaa vähemmän ympäristöä saastuttava kuin kiinassa oleva terästeollisuus ja tosiasia on että kymmenen viime vuoden aikana teräksen tuonti kiinasta on kasvanut yhdeksästä prosentista kahteenkymmeneenkuuteen prosenttiin sieltä on neljä miljoonaa hiilidioksiditonnia lisääntynyt tämä ainakaan ympäristön näkökulmasta tämä kenties ei ole huono ratkaisu koko ajan myöskin tämä teollisuus on parantamassa ympäristötasettaan ja tekee sitä tutkimusta ja kehitystä paljon paremmin kuin kenties muut ei puhuta ihan täysin siitä että joku tuhoaa ja joku vähempi tuhoaa vaan että joku on parempi tietyllä sektorilla ja joku

arvoisa puhemies tässä voisi ajatella että tehtäisiin semmoinen kompromissi että pidetään teollisuuden kustannukset kurissa ja samaan aikaan panostetaan näihin innovaatioihin ja hallitus voisi uudelleen arvioida niin kuin edustaja ihalainen tässä vetosi esimerkiksi tätä tekesin elinkeino ja innovaatiotukien leikkausta jotka nekin ovat todistetusti erittäin tehokkaita sarkkinenhan tästä puhui hyvin eli tämä ei ole joko tai tämä on sekä että tämä on se järkevä linja tällä kannattaisi mennä sitten kyllä meillä on tulevina vuosina edessä tämän koko tukiviidakon perkaaminen ja se täytyy tehdä huolella mutta arvoisa puhemies joka näyttää nyt vaihtuvan se vastaus mikä jäi saamatta ministeri lindströmiltä te puhuitte te lupasitte ottaa tämän rinteen mallin joka on ajatus että vähällä byrokratialla saadaan automaattinen työllistämisseteli nyt tässä jää mieleen että tässä vain ikään kuin perutaan aikaisempia työllistämismäärärahojen leikkauksia mikä sekin on kyllä hyvä parempi kuin ei mitään mutta nyt kysymys tuleeko automaattinen työllistämisseteli tuleeko aito rinteen malli esityksiä oppositiolta on pyydetty me olemme niitä tehneet nyt olisi hyvä tietää mitä niille tapahtuu

yritystoiminnan puitteiden pitäisi nyt olla hyvät tai ne alkavat olla hyvät korkotaso on matala rahoitusta on saatavilla yhteisövero on kilpailukykyinen yrittäjävähennys on tulossa työvoiman saatavuus ja kohtaanto ovat kohtalaisen hyvät arvoisa elinkeinoministeri rehn sanoitte että suomen kustannuskilpailukyky alkaa olla kilpailijamaihin verrattuna kunnossa vuonna kaksituhattakahdeksantoista kysyisin teiltä alkavatko jo näillä toimilla ja tiedoilla investoinnit lähteä vahvasti käyntiin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista vai pitäisikö vielä kiirehtiä tätä joillakin lisätoimilla ja mitä ne teidän käsityksenne mukaan olisivat

arvoisa puhemies ministeri lindströmin esittelemät työllisyyttä parantavat rakenteelliset toimet kuulostivat lupaavilta ja ja odotan näiden työryhmien tuloksia mutta sen sijaan hallituksen

lyövät todella korville nämä toimet mitä te teette ja millä pariisin ilmastotavoitteita vastaan toimitte nykymenolla ja nykylupauksilla me emme tule saavuttamaan pariisin sopimuksen velvoitteita itse asiassa ilmasto lämpenee puolitoista astetta jo vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä jos mitään ei tehdä joten aikaa ei ole hukattavissa

ei saastuttavalle teollisuudelle kuten te teette

energian tuet loistavat poissaolollaan pienimuotoisen uusiutuvan energian tuet kysyn hallitukselta missä vaiheessa ovat syöttötariffitukien jatkojärjestelmät vihreät kannattavat huutokauppamekanismia joka olisi markkinaehtoinen

yle julkaisi eilen taloustutkimuksella teetetyn tutkimuksen jonka mukaan suomalaisten luottamus työpaikan säilymiseen on kasvanut viime keväästä kyselyn mukaan työpaikkaansa erittäin tai melko turvattuna pitää kahdeksankymmentäneljä prosenttia erittäin iloinen olen siitä että nuoret olivat tutkimuksen mukaan kaikkein optimistisimpia alle kaksikymmentäviisi vuotiaista vain seitsemän prosenttia pelkää tai on ajoittain epävarma työpaikkansa puolesta suomen yrittäjien finnveran ja työ ja ja elinkeinoministeriön syksyn kaksituhattakuusitoista pk yritysbarometrin mukaan jo neljäkymmentäkolme prosenttia kyselyyn vastanneista pk yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien kahdentoista kuukauden aikana myös hämeen työttömyysluvut ovat parantuneet viime vuodesta hämeen ely keskuksen mukaan suunta on kääntynyt ja heinäkuussa oli jo lähes tuhatviisisataa työnhakijaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin hyvä uutinen jos mikä arvoisat ministerit nämä tiedot osoittavat että työllisyyteen vaikuttavat muutostoimenpiteenne ovat olleet oikeansuuntaisia

yksi meidän viennin suuria haasteita ja ongelmia on se että meidän pitäisi saada keskikokoiset kasvuhakuiset ja pk yritykset kansainvälistymään kiinnittymään arvoketjuihin jotta ne pääsevät sinne markkinoille tässä pitää tehdä uusia ratkaisuja sdp on esittänyt että perustetaan sellainen jalusta erityisyhtiö joka edesauttaa näitten yritysten kansainvälistymistä opastaa niitä ja viedään kokonaiskonseptia eikä vain yksittäisiä tuotteita minusta tämä on hyvä ajatus me tarvitsemme jotain tällaista vahvuutta

se toinen heikko kohta sen sen lisäksi että hallitus miettii puolivälitarkastukseen liittyen yritysverouudistusta niin kuin olen ymmärtänyt olisiko järkevää että hallitus tekisi myös kattavamman investointiohjelman joka tukee ylimalkaan yksityisten investointien saamista suomeen mutta myös julkisten investointien kehittämistä suomessa sillä tavalla saataisiin vauhtia kasvuun ja

me varmasti kaikki ymmärrämme sen huolen mitä työttömyysturvan leikkaukseen henkilökohtaisella tasolla liittyy mutta työttömyys maksaa suomalaiselle yhteiskunnalle yli viisi miljardia euroa vuodessa suomen kuntoon laittamiseksi menojen kasvua on välttämätöntä hillitä ja hallitus haluaa että työttömyys ei pitkity

ääni kaksituhattakuusitoista tapahtuma ja siellä tapasin pohjoiskarjalaisia yrittäjiä lieksassa tapasin vuosi sitten yrittäjän joka oli teolliseen työpaikkaansa hakenut ammattitaitoista työvoimaa kysyin joko on saanut työntekijän vieläkään ei ole saanut ja niin usein hänkin niin kuin moni muukin yrittäjä saa kuulla sen että kysy hieman myöhemmin minulla on vielä käyttämättömänä ansiosidonnaista työttömyysturvaa

puhemies on syytä pohtia yritystukia laajemmalti niillä tuilla tarkoitetaan hyvää mutta ongelma on se että ne vääristävät helposti markkinoita ne yritykset jotka ovat tuen piirissä pärjäävät paremmin kuin ne jotka eivät sitä saa yritykset jotka saavat tukia kasvavat niistä riippuvaisiksi jolloinka niitä on hyvin vaikea

tuet täytyy jollain tapaa rahoittaa ja käytännössä se tarkoittaa sitä että me verotamme jossain muualla enemmän kuin tarvitsisi ja suomessa me verotamme työtä aivan järjettömän paljon suhteessa siihen kuinka paljon meillä on työttömiä samaan aikaan kun tiedetään että sillä työn hinnalla on vaikutusta siihen syntyykö työpaikkoja vai ei meidän kannattaisi ennemmin panostaa siihen että lasketaan työn verotusta ja mahdollistetaan sillä että ei käytetä niin paljon rahaa näihin yritystukiin

kansantalouden tasapainon ja kestävyyden kannalta me emme tarvitse vientiä ollenkaan niin paljon kuin me tarvitsemme sitä että meidän työllisyysaste olisi nykyistä korkeampi ja siinä haetaan se tasapaino sillä että vähemmän työn verotusta ja rahoitetaan sillä että vähemmän yritystukia ja enemmän haittaveroja myönnän
vielä vastauspuheenvuorot jaskari ja paatero ja sen jälkeen ministerien vastauksia

arvoisa herra puhemies olisin vielä palannut näihin mekaanisiin haastatteluihin joista on sanottu ja tulkittu todellakaan me emme tiedä sitä onko kysymys jotenkin mekaanisesta haastattelusta mutta sehän tässä yhtenä ratkaisumallina on että tämä työnvälitystoiminta monipuolistuu nyt katsotaan erilaisia vaihtoehtoja on mukana yksityisiä ja julkisia toimijoita aidosti katsotaan ne laatutekijät mitä on ei todellakaan kukaan meistä halua että se on joku mekaaninen tarkastus vaan tietyllä tavalla se on kokonaisvaltainen

nyt ei ole kysymys millään

herra puhemies hallitus tekee paljon mutta niin kuin edustaja filatov lukee sieltä että ei uskota omiin työllistämistoimiin niin emme myöskään usko siihen että kasvu lisääntyy koska ensi vuodelle kasvua arvioidaan olevan vähemmän kuin tälle vuodelle mihin nämä tehtävät toimet häviävät jos ei niistä kerran tule sitä kasvua eikä niitä työpaikkoja minä olen hämmentynyt tästä budjettikirjan tekstistä alueilta tulee yhä edelleen huolta siitä että ei voida työllistää sillä työllistämisrahat ovat loppu ei uskalleta ei pystytä ja ensi vuosi ei näytä yhtään paremmalta tämä tilanne oli nyt syyskuun alussa mitä se on ensi vuonna jos kerran rahoitusta on mahdollisesti vielä vähemmän sitten kuntakokeilut erittäin kannatettava idea pitkäaikaistyöttömille toivottavasti suunnattuna mahdollisimman paljon mutta mitä tapahtuu kahden vuoden päästä jos kerran kunnilta otetaan kaikki työllistämistoimet maakunnalle meneekö kaikki se saatu tieto kankkulan kaivoon

arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja lindtman osui maalipuiden sisään kun hän viittasi rinteen malliin ja tämähän ei varmastikaan jarpalle anteeksi ministeri lindströmille ole mikään ongelma eikä myöskään perussuomalaisille koska rinteen mallihan on alun alun pitäen heikki rinteen malli vuodelta jota työministeri urpo leppänen silloin ajoi ajoi voimakkaasti tein hänestä haastattelun niihin aikoihin ja sain sitten tarjouksen myöhemmin smpn puoluetoimistolta tulla heille töihin tämän haastattelun ansiosta

edustaja kalli ja skinnari puhuivat yrittäjyydestä ja viennistä ja kiitän edustaja kallia erittäin arvokkaasta vinkistä erittäin vakavasti totean sen että me teemme hyvin paljon vienninedistämistyötä kiinan suuntaan ja juuri tämänkaltaisia avauksia me me tarvitsemme skinnari kysyi näkemyksiä team finlandin toiminnasta mielestäni sen parhaita puolia on se että kotimaan palvelumallia on kehitetty asiakaslähtöisyyden suuntaan ja yhden luukun periaatteen suuntaan toisaalta kehitettävää on varsinkin siinä kuinka me saamme paremmin vientiin ja kansainvälistymiseen kykenevät ja kasvuun kykenevät siis periaatteessa kykenevät yritykset todella käytännössä tekemään sen ponnistuksen vientiin ja kansainvälistymiseen ja yhdyn kyllä edustaja ihalaisen näkemyksiin siitä että meillä on varaa kehittää tämänkaltaista toimintaa osana team finland työtä pyrimme ministeri mykkäsen kanssa löytämään yrityksiä jotka kykenisivät periaatteessa vientiin mutta käytännössä tarvitsevat siihen tukea edustaja kulmuni kysyi sekoitevelvoitteesta hallitus on käynyt alustavan keskustelun kansallisesta energia ja ilmastostrategiasta osaltani tulen esittämään sekoitevelvoitteen kasvattamista mikä tulee osaltaan olemaan merkittävä kasvuruiske bioenergiatuotannolle mikä taas merkitsee useiden biojalostamojen rakentamisen tarvetta se merkitsee työtä ja yrittämisen mahdollisuuksia ja on varsinkin maakunnille suuri mahdollisuus vihreän kullan maassa päätteeksi vielä edustaja turunen totesi mielestäni aivan oikein ettei pidä asettaa vastakkain cleantechiä ja toisaalta perinteisempää teollisuutta en vähättele vattin tutkimusta mutta kun sen lukee tarkemmin niin se on paremminkin kirjallisuusselvitys kuin tiukka empiirinen tutkimus ja maailmanpankki on aika eri kannalla näistä hiilivuodon vaikutuksista muistutan vielä sen että energiaveroleikkurista päätettiin viime hallituksen eli nykyisten oppositiopuolueiden toimesta ja juuri tätä vatt on kritisoinut kun se vei kuulemma kannusteita energiansäästöltä ja

arvoisa herra puhemies edustaja lindtman tästä rinteen mallista tai automaattisesta työllistämissetelistä sanoin tuossa aloituspuheenvuorossani että tämä hallituksen malli palkkatuesta siis tästä työttömyysturvan aktiivikäytöstä tulee lokakuussa ja siinä yhteydessä ovat sitten nämä yksityiskohdat selvillä minkälainen se malli on silloin voidaan sitten palata niihin yksityiskohtiin mutta tämä ajatus tuntuu olevan kuitenkin meillä kuten me olemme monta kertaa keskustelleet samanlainen eli eli passiivirahaa käytetään aktiiviseen tukeen edustaja meri tämä kertaluonteinen eläketuki millä nimellä sitä nyt sitten halutaan kutsuakaan kyllä on vapaaehtoinen ei ketään siihen pakoteta se on ihmisen ihan oma valinta ja näin ollen tämä oli vastaus siihen kysymykseen edustaja terho kannustinloukkujen purkamisesta yksityiskohtia siis hallitushan

on käynnistänyt käsittääkseni ministeri orpo on tässä ollut se primus motor näitten kannustinloukkujen purkamisen ja työvoiman liikkumisen valmistelun ja se valmistelun maali on tämän hallituksen toimikauden puolivälitarkastelu jossa me sitten näitä toimia katsomme mutta jo nyt tämän aamun keskustelusta nostan esille muun muassa tämän ulosoton suojaosakeskustelun tai millä tavalla se nyt sitten ratkaistaankaan mutta joka tapauksessa näitä kannustinloukkuja on tunnistettu ja niihin halutaan halutaan tosiaan puuttua

nuoret mukaan näillä säännöllisillä haastatteluilla pyritään löytämään jokaiselle työnhakijalle sopivia ratkaisuja ja kyllä minä ymmärrän tämän lauseen niin että se tarkoittaa ihan kaikkia työttömiä sitten edustaja paatero työllisyysmäärärahat eivät riitä olen täysin tietoinen siitä että tässä vaiheessa vuotta joillain alueilla alkaa olla niin sanotusti kassa tyhjä viime vuonnahan kävi niin että kun hallitus aloitti oli tyhjä saman tien eli siellä on vielä vanhoja toimintatapoja tässä on isoja alueellisia eroja joillain alueilla on edelleen rahaa ihan hyvin jäljellä mutta joiltain alueilta ne ovat loppu ja tätä on sitten vanhaan tapaan lisäbudjetilla paikattu mutta kuten sanoin kun me saamme käyttöön tämän

noin kuusikymmentä prosenttia on kuntien alaisuudessa ministeri valmistellaan parasta aikaa työsopimuslakiin muutosta joka tulee romuttamaan kuntien työpajat lähes kokonaan eri puolilla suomea käytännössä tämä tarkoittaa sitä että jos kunta lomauttaa esimerkiksi opettajan tai käy yt neuvotteluja yhdenkin työntekijän kunnallisilla työpajoilla ei voitaisi jatkossa enää palkata työnhakijoita palkkatukityöhön eikä myöskään työkokeiluihin arvoisa ministeri meillä on tästä jo aikaisemmin kokemusta pari vuotta sitten kun esimerkiksi lahden kaupunki joutui lakkauttamaan työpajojen palkkatuet noin kahdeltasadaltaviideltäkymmeneltä nuorelta onneksi silloinen ministeri ihalainen korjasi tämän tilanteen ja siltä osin asia on korjattu arvoisa ministeri nyt te olette tekemässä tähän jälleen muutoksia toivoisin että tulettehan huolehtimaan siitä ettei kuntien työpajoja ajeta alas ja nuoret saavat jatkossa myös jatkaa palkkatukityössä ja työkokeilussa

ymmärrettävää että ei ennakoi mitenkään terrafame kysymystä joka tapauksessa koska asetettu määräaika on vuoden loppu ja me joudumme jaostomme ja ehkä sen enemmistö ottamaan kantaa eduskunnan tavoin siihen jo budjetin täydennyksen yhteydessä ennen määräajan päättymistä me joudumme eräänä keskeisenä kysymyksenä käsittelemään terrafamea ja sen mahdollista tai ei mahdollista osallistumista vielä rahallisesti ensi vuoden ministeri lindström varmasti ymmärtää hyvin miten tuhannen hengen työllisyys joka siellä nyt on vaikuttaa dramaattisesti niissä olosuhteissa jotka kainuun maakunnassa ovat niitä ei ole varaa päästää sieltä tänne etelään se ei ole kainuulle hyväksi eikä täälläkään tungoksessa sen vuoksi tätä valmistelemme että me tulemme siinä esiintymään koko syksyn aktiivisesti valmistelussa että tietäisimme miten osaltamme suhtautuisimme

opiskellut ministeri lindströmin tiedotteet tarkkaan ja tiedän hyvin että malli määräaikaistarkastuksista työttömille ei ole vielä vielä täysin lukkoon lyöty mutta myös että sen keskeiset paalutukset on jo tehty määräaika kolme kuukautta koskee kaikkia työttömiä määräraha määräraha joka lyödään lukkoon tässä budjetissa ja myös sanktioiden uhka sen takana

että olisi kauhean kiva jos minä saisin sen virkailijan kiinni silloin kun minulla on joku akuutti asia mitä minun pitäisi kysyä tai joku akuutti tarve missä minä tarvitsisin apua se saattaa olla kahden viikon päästä yhtä hyvin kuin kolmen kuukauden päästä jonkun kohdalla se on vasta viiden kuukauden päästä

puhemies kiitän alkuun ministeri lindströmiä ja tietenkin koko hallitusta budjettiriihen päätöksestä päästää kertaluontoisesti kaikki vähintään yli viisi vuotta pitkäaikaistyöttöminä olleet yli kuusikymmentä vuotiaat henkilöt eläkkeelle tässä on kyseessä erittäin tärkeä moraalinen kädenojennus sellaisille henkilöille joiden työllistymismahdollisuudet ovat valitettavan heikot ja päätös vapauttaa samalla työvoimahallinnon resursseja muuhun käyttöön arvoisa puhemies tämä budjetti sisältää myös lukuisia yrittäjyyttä tukevia ratkaisuja niihin lukeutuvat monien muiden toimenpiteiden lisäksi itsensä työllistävien henkilöiden työttömyysturvan kehittäminen ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnyksen madaltaminen jonka myös edustaja terho toi äsken esille kysynkin elinkeinoministeri rehniltä missä vaiheessa nämä ja monet muut hyvät uudistukset tuodaan lainsäädäntöön

arvoisa puhemies uskon että tässä salissa on yhtenäinen käsitys siitä että tavoitteena on laajat mutta verrattain matalat veropohjat ja verotuksen painopisteen siirtäminen työn ja yrittämisen verotuksesta haittojen verotukseen on erittäin tarpeellista kysynkin onko hallitus valmis pohtimaan koko yritys ja verotukijärjestelmän isompaa remonttia kysymys ei ole mistään pienistä summista vuonna kaksituhattakuusitoista verotukien kokonaismäärä oli kaksikymmentäviisi pilkku kolme miljardia euroa josta kuusitoista pilkku kuusi miljardia euroa kohdistui valtion verotuloihin

sitä enemmän voimme keventää työn ja yrittämisen verotusta

arvoisa herra puhemies on hyvä että yrittäjyys ja työllisyyskysymykset on nyt otettu oikein vahvasti esille tämän vuosituhannen kymmenen ensimmäisen vuoden aikana itse asiassa käytännössä kaikki uudet työpaikat syntyivät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin suuret yritykset palkkasivat vain reilut seitsemäntuhatta henkeä ensimmäisten kymmenen vuoden aikana ja samaan aikaan pk yritykset loivat työpaikkoja yli sadalletuhannelle hengelle on hyvä että nyt tämä kasvupotentiaali mitä edelleen on paljon otetaan hyötykäyttöön muun muassa maksuperusteisen alvin yrittäjävähennyksen vanhemmuuden kustannusten tasaamisen kautta mutta me tarvitsemme vielä rohkeita askelia kikyn jälkeisessä ajassa on varmasti syytä ottaa vielä kerran keskusteluun myös paikallinen sopiminen meidän täytyy tässä maassa luottaa niin paljon niin työntekijöihin kuin työnantajiin että he pystyvät tällaisia asioita ratkaisemaan niin kuin jo monessa muussa massa pystytään työpaikoilla

aika näköalatonta aika mustaa on aika kasvu hiipuu pitkäaikaistyöttömyys sen kuin lisääntyy eriarvoisuus kasvaa köyhyys lisääntyy ajatelkaa että kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista nuorista miehistä joka viides on toimettomana ilman koulutus tai työpaikkaa viisitoista prosenttia samanikäisistä tytöistä on toimettomana mutta niin on kyllä hallituskin toimettomana minun täytyy sanoa että on niin käsittämätöntä katsoa näitä arvioita kun ajatusta kääntää tätä suuntaa ei ole ja minä olen syvästi pahoillani siitä että vielä viime vuonna tempputyöllistäminen oli kiellettyä tänä vuonna työllistämistoimet kyllä jo kelpaavat mutta rahaa ei ole ja on kyllä käsittämätöntä että kun yksistään nuorisotakuussa satsattiin aikaisemmin viime hallituskaudella kolmekymmentä miljoonaa näiden nuorten

kyllä täytyy edustaja krista kiurun puheenvuoron jälkeen todeta että kannattaisi ehkä tutustua päivän aiheeseen hieman syvällisemmin ministeri olli ministeri olli rehn aivan äsken yrittäjäbarometriuutisista kertoi meille että yrityksiin on virinnyt selkeästi positiivinen henki vienti on lähtenyt vetämään eri yhteiskunnan toimialoilla on selvää kasvua rakentamisessa metalliteollisuudessa kemianteollisuudessa metsäteollisuudessa erikoisesti kaikki nämä positiiviset viestit on aikaansaatu ministeri rehnin ja sipilän johdolla aktiivisilla työllistämistoimilla ministeri lindström on tässä tehnyt valtavia edistysaskeleita muun muassa tässä pitkään työttömänä olleiden ihmisten päästämisessä eläkkeelle reilusti nämä kaikki toimet ovat niitä juttuja joihin meidän pitää panostaa ja tosissaan en jaksa ymmärtää esimerkiksi edustaja kontulan puheenvuoroa jossa kolmen kuukauden välein käytävä haastattelu on valtava kauhu

vähintään toisen asteen koulutus on paras tae työpaikan saamiselle pelkän peruskoulun varassa olevien nuorten aikuisten työura pitenee yli kuudella vuodella kun he saavat koulutuksen näitä ilman työtä ja koulutusta olevia nuoria on meidän kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista miehistä jo enemmän kuin joka viides ja kovassa kasvussa ministeri lindström mainitsitte esimerkkinä nuorten työllistämistoimista etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan näiden määrärahat kuitenkin laskevat koko ajan meitä sosialidemokraatteja huolettaa mitä nuorten työllisyysasteelle tapahtuu kun ajatte

arvoisa puhemies oppositio näkee hirveänä mörkönä tämän että kolmen kuukauden välein joutuu työtön käymään työvoimaviranomaisen haastattelussa todella hyvä että otetaan se koppi niin kuin ministeri sanoi työttömästä monet eivät uskalla etsiä itse töitä eivät uskalla paljoa kotoa poistua nuoret peruskoulun jälkeen tai ammattikoulun jälkeen jäävät kotiin pelaamaan pelejä he eivät osaa hakea töitä nyt he tuntevat että heistä välitetään kolmen kuukauden välein he pääsevät keskustelemaan saavat kannustusta heitä rohkaistaan etsimään itsenäisestikin töitä ettei ole pelkästään niin että he sieltä työvoimatoimistosta saisivat töitä ja rohkaistaan etsimään itsekin töitä tämä on minusta todella hyvä asia heistä huolehditaan etteivät he tunne että ovat syrjäytyneet sinne kotiin minä tiedän monia jotka ovat olleet vuosia kotona pelanneet pelejä ja sitten kun ovatkin saaneet jotain kautta töitä niin ovat todella hyviä työntekijöitä mutta eivät ole uskaltaneet itse etsiä töitä eikä ole heille myönnetty suoraan mistään

haastattelujen synnyttämä pelkokerroin jota tässä keskustelussa on käyty moneen kertaan läpi vähenisi huomattavasti jos ministeri kertoisi onko tähän tarkoitus tuoda uudenlainen karenssi uudenlainen karenssi näiden haastattelujen seuraukseksi vai menemmekö me jo meidän nykyisellä hyvin karenssikeskeisellä politiikalla eteenpäin täällä on sanottu että ihmiset eivät ota vastaan töitä kun tällaisia juttuja kuulee niin toivon että silloin yrittäjät olisivat yhteydessä työvoimatoimistoon koska se että leikataan työttömyysturvaa kaikilta niiltä jotka epätoivoisesti hakevat töitä ei ole reilua mutta mielestäni jos ihminen kieltäytyy hänelle tarjotusta työpaikasta joka hänelle sopisi niin silloin on aivan oikein asettaa karenssi ja viedä se työttömyysturva pois mutta mikä on ero sitten rinteen mallilla ja ehkä sillä mitä työmarkkinatuen aktiivikäytössä on tulossa jos se on edelleen te toimiston päätösperäinen väline niin silloin meillä menee iso osa ihmistyövoimasta byrokratiaan kun automaattisella setelillä voisimme saada tuon rahan paremmin käyttöön ja erityisesti pienten yritysten tueksi

arvoisa puhemies palaan tähän nuoria työllistävään alaan matkailualalla saavutettavuus on yksi tärkeimmistä kilpailukykyyn liittyvistä tekijöistä kun me ajattelemme pohjois suomen mahdollisuuksia kehittää ja kasvattaa matkailutoimialaa kansainvälisillä markkinoilla lentoliikenteestä on muodostunut kriittinen tekijä jopa kasvun este matkailuyritykset ja koko pohjois suomen alueta lous menettävät matkanjärjestäjien antaman arvion mukaan jo lähes kaksi miljoonaa euroa vuosittain näitten riittämättömien reittiyhteyksien vuoksi tämä on jopa tietynlainen tulppa matkailun kasvulle hallitus on kuitenkin luonut ratkaisuillaan uskoa matkailualalle matkailualalla on kasvuhalua on investointisuunnitelmia mutta liikenneyhteydet tuottavat huolta pohjoisessa herra ministeri

arvoisa puhemies muistan viime kevään vaalit ja silloin asiantuntijat ja median median ihmiset päivittelivät televisiossa ennen eduskuntavaaleja ja katselivat sitä edellistä hallituskautta ja totesivat että nyt ollaan kyllä aika pohjalukemissa päätöksiä ei saada aikaan ja mitään ei tapahdu ja sen takia hyvin ihmettelen tätä edustaja kiurun puheenvuoroa että tämä nykyinen hallitus ei tee mitään ihmettelen kun teillä on ollut se työministerin salkku viime kaudella ja valtiovarainministerin salkku että miksi te ette tehneet näitä nyt te kerrotte että hallitus ei tee mitään ja teillä olisi kaikki ratkaisun avaimet herranjumala miksi te ette käyttäneet niitä te teitte satatuhatta uutta työtöntä ja nyt te sanotte meille että me emme tee mitään vaikka työttömyys on lähtenyt hienoiseen laskuun ja talous nousuun minä en ymmärrä sitä että me emme muka tee mitään

lukutaidosta minä nimittäin suosittelen kaikkia katsomaan tätä valtion talousarvioesityksen

melkein sadalletuhannelle alle kolmekymppistä jotka ovat perusasteen varassa se on kestämätöntä kaksisataatuhatta yli kolmekymppistä jotka ovat perusasteen varassa tästä voisi aloittaa kun koko porukka pantaisiin koulun penkille

viime hallituskaudella olisi ollut varmaan kaksisataatuhatta ihmistä vailla työtä ellei olisi tehty niitä toimenpiteitä ja pidetty yli satatuhatta ihmistä koulutuksen ja työvoimapoliittisten toimien piirissä että tämä on nyt kuitenkin se tosiasia mutta minun puheenvuoroni liittyy näihin yritystukiin joista on käyty rakentavaa keskustelua ymmärsin ministeri rehnin puheenvuorosta että te läpivalaisette ja perkaatte nyt yritystuet sinne puoliväliarvioon ja se on tosi voisi miettiä vähän uusia kriteereitä yritystuen kriteereitä voisi olla esimerkiksi kolme ne kohdistuvat ensisijaisesti innovatiivisiin tukiin ne kohdistuvat ensisijaisesti yrityksen alkamisen tukemiseen ja ne ovat pääsääntöisesti määräaikaisia eivät pysyviä nämä ovat jo semmoisia kriteereitä jotka voisivat viedä näitä yritystukia oikeaan suuntaan koska niukkuutta siinäkin jaetaan viime hallituskaudella me perkasimme kaikki yritystuet saatiin kaksisataaviisikymmentä miljoonaa säästöjä ja pantiin parempiin kohteisiin tämä työ nyt on varmaan edessä tehtäisiin se huolella ja tuo

arvoisa puhemies vastaan niihin kysymyksiin joihin joihin ehdin jossakin määrin epämääräisessä järjestyksessä lähden liikkeelle edustaja juhantalon kysymyksestä koska hän esitti saman kysymyksen kahteen kertaan ja tämä koskee terrafamen tulevaisuutta tässä vaiheessa voi todeta sen että terrafamen jatkon edellytys on se että ensinnäkin operatiivisen toiminnan tulee olla liiketaloudellisesti vankalla pohjalla ja ympäristön kannalta kestävällä tolalla tämän lisäksi yksityistä rahoitusta on löydyttävä tähän tämä ensin mainittu ehto elikkä operatiivisen toiminnan käynnistyminen myönteisesti on tähän mennessä toteutunut ja siitä on mielestäni yrityksen johdolle ja henkilöstölle annettava täysi tunnustus koskien taas yksityistä rahoitusta neuvottelut ovat edelleen käynnissä ja niihin palaamme sopivassa vaiheessa tietysti ennen kuin eduskunta joutuu tekemään asiassa päätöksiä elikkä aika pian joudumme tämänkin asian teidän kanssanne yhdessä käsittelemään katsomme totta kai asiaa paitsi ympäristön näkökulmasta myös kainuun aluetalouden ja työllisyyden näkökulmasta edustaja savio ja edustaja terho kysyivät ensimmäisen työntekijän palkkauksen kynnyksen madaltamisesta joka on hyvin tärkeä osa hallituksen tämä valmistelu on loppusuoralla ja pyrimme saamaan toimet voimaan ensi vuoden alkupuolelta olemme todenneet aikaisemmin että siinä tultaisiin käyttämään joko palkkatukea starttirahaa tai muita kannustimia ja nyt tarkennetaan tässä selvitystyössä sitä mitkä näistä ovat parhaiten toimivat konstit tämän tavoitteen saavuttamiseen edustaja heinonen viittasi pk yritysten työllistämiskykyyn se on juuri näin suuret yritykset panostavat suomessa pitkälti tuottavuuteen sekin on perusteltua vastaavasti pk yritykset työllistävät ja senkin takia on hyvin tärkeää että näitä toimia tehdään nimenomaan pienimmät ja pk yritykset mielessä edustaja eloranta lääkeala on valtava taloudellinen potentiaali juuri näin ja sen takia tähän kenttään panostetaan on syytä todeta että viime viikolla tekesin ja temin kuukausia kestäneitten neuvotteluiden tuloksena ibm watson päätti sijoittaa suomeen merkittävän osaamiskeskuksen joka osaltaan vahvistaa nimenomaan lääke ja terveysalan teknologian ja osaamisen vahvistumista suomessa edustaja parviainen kysyi matkailusta ja sen osalta saamme matkailun yhteistyöryhmäesitykset aika pian varmasti varmasti kun se työryhmä tekee oman mietintönsä ja sitten viemään eteenpäin vastaan seuraavassa puheenvuorossani edustaja ihalaiselle ja edustaja karimäelle koskien yritystukia monille muillekin edustajille jotka ovat asiasta kysyneet

herra puhemies aloitan edustajien eloranta ja kiljunen huomioista liittyen työpajatoimintaan ja sitten toisaalta etsivään nuorisotyöhön ja osaamisohjelmiin ja tämmöisiin asioihin eli avauspuheenvuorossani kerroin että meillä on juuri tässä niin sanotussa hetemäen kolmikantaisessa työryhmässä yhtenä toimenpiteenä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten työllisyyden edistäminen osaamisohjelmalla etsivällä nuorisotyöllä ja nuorten työpajoilla emme ole siis ajamassa mitään nuorten yhteiskuntatakuuta alas vaan kehitämme sitä ja otamme niitä viime vaalikauden hyviä käytänteitä edelleen käyttöön ja kehitämme niitä eli tämä tämä huoli huoli tästä asiasta on turhaa sitten edustaja kontula täsmensi mitä hän tarkoittaa tällä mekaanisella haastattelulla kiitos tästä täsmennyksestä itse pohtinut sitä kun olen kiertänyt tuolla ympäri maata että miten tätä te toimistokenttää pitäisi kehittää ja yksi tämmöinen ihan käytännön idea on se että sen sijaan että meillä on fyysinen te toimisto jossain ne te toimistopalvelut voivat olla siellä missä ne ihmiset muutenkin ovat esimerkiksi kuopiossa olin olin vierailulla ja siellä on erittäin hyvä ostoskeskuksessa siellä oli tupa täynnä porukkaa mennään sinne missä ne ihmiset muutenkin ovat jolloin päästään tähän mitä te haette eli kun ihmisellä itsellään on tarve saada niitä palveluita hakea sieltä ilman sen kummempaa byrokratiaa totta kai siinä voi joutua hieman jonottamaan mutta tämä on kuitenkin se ajatus meillä oli tuolla suomiareenalla pop up työkkäri missä kävi tuhansia ihmisiä tämäntyyppistä toimintaa pitää kehittää eli eivät te toimistotkaan voi seistä tässä muuttuvassa ympäristössä eivätkä seiso seiso toimettomina vaan kyllä tätä tätä puoltakin kehitetään sitten tähän edustaja kiurun huomioon siitä että hallitus olisi jotenkin toimettomana en tiedä oikein miten tähän reagoisin koetan olla rauhallinen ja vastata vastata kylmän rauhallisesti näin tämä hallitus joka on teidän mielestänne toimeton on vapauttanut kauppojen aukioloaikaa ja viimeksi tällä viikolla liikennekaari on lähtenyt menemään eteenpäin ja monia monia muita toimenpiteitä se että ne toimenpiteet eivät ole välttämättä samoja mitä te johtuu siitä että te ette ole hallituksessa me olemme nyt tällä hetkellä hallituksessa teillä on hyviä ehdotuksia oppositiosta me kuuntelemme niitä mutta hallitus tekee omia päätöksiään ja omia linjauksiaan eli kannattaa tietysti suhtautua rakentavasti myös niihin muutoksiin valtaviin muutoksiin mitä työttömyysturvan aktiivikäyttö muun muassa tarkoittaa ja nyt me haluamme tätäkin puolta vielä laajentaa ansiosidonnaisen puolelle minun mielestäni on aika kohtuutonta sanoa että hallitus seisoo toimettomana toimeton hallitus ei saa mitään aikaiseksi tämä hallitus

kun tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminnan rahoitusta leikataan ja toisaalta nyt lanseerataan tämä uusi päästökauppakompensaatio jo olemassa olevien satojen miljoonien tukien päälle

olisi oltava johdonmukaisia ja olisi tärkeätä että se tukisi uusien teknologioiden hyödyntämistä tämä on tutkimusten valossa kaikista tehokkainta politiikkaa kansantalouden kasvun ja työllisyyden kannalta mutta arvoisa puhemies sitten kiitoksia finnveran valtuuksien korottaminen on täysin oikea suunta on tärkeätä että finnvera paikkaa markkinapuutetta ja tukee riskinottoa mutta täytyy samalla muistaa että hyväksytään sitten se että sieltä voi tulla ehkä isompia tappioita kuin aikaisemmin ja lisäksi haluan kiittää tästä linjasta ulosoton kannustinloukkujen purkamiseksi se on erittäin tärkeätä ja toivottavasti saataisiin laajempikin paketti ylivelkaantuneiden aseman helpottamiseksi ja kannustinloukkujen poistamiseksi

arvoisa puhemies nyt näkyy taloudessa jonkun verran positiivisia merkkejä mutta haluan ottaa yhden asian esille ja kysyä molemmilta ministereiltä mitä aiotaan tehdä arktisen alueen suhteen suomi on kohta arktisen neuvoston puheenjohtajamaa ja tämä on tietynlainen momentum toimimmeko me aktiivisesti ja konkreettisesti paavo lipponen on tehnyt erinomaista työtä selvittäessään tätä asiaa investointipotentiaali on monta kertaa suurempi kuin suomen budjetti tässä eivät nyt auta pelkästään puheet vaan se miten tämä työ organisoidaan että tuetaan yritysten hakeutumista sinne tällä hetkellä suomalaiset yritykset ovat melkein marginaalissa nyt meidän pitäisi katsoa oikeastaan karttaa sillä tavalla että pohjoinen on alhaalla ja etelä ylhäällä niin hahmottuu se mikä potentiaali taloudellisessa toiminnassa on tällä hetkellä arktisella alueella onko tämä erityisesti jonkun vastuulla hallituksessa se ei voi olla vain vasemmassa sivutaskussa vaan se on aika

puhemies arktisen alueen hyödyntämisestä huomauttaisin sen että jotta ilmastonmuutosta saataisiin hillittyä niin noin neljä kolmannesta tunnetuista öljyvaroista mukaan lukien arktiksen öljyvarat ja muut fossiilivarat pitäisi pitää maassa ministeri rehn kutsui lähinnä kirjallisuusselvitykseksi vattin analyysiä siitä niin sanottu hiilivuoto olemassa vai ei ei itse luin parhaani mukaan hallituksen esityksen tästä niin sanotusta päästökauppakompensaatiosta ja siitä voisi sanoa ihan samaa en löytänyt siitä yhtään kunnollista perustelua sille miksi millä perusteella nyt todella olisi olemassa tämä hiilivuoto ja ja miksi tämä uusi tuki tuki entisten päälle olisi perusteltu useammat kollegat ovat maininneet kiinan kiinassa on päästökauppa leviämässä valtakunnalliseksi päästöjen hinta siellä on korkeampi kuin eussa ja se on suomalaiselle ympäristöteknologialle keskeinen markkina alue

tässä nyt menevät sillä tavalla puurot ja vellit sekaisin että me puhumme hiilivuodosta ja hiilivuotoriskistä meidän täytyy puhua

nyt täällä on perusteltu tässä salissa vattin tutkimuksella tätä että kompensaatio on hyvä niin minä pidän tätä enemmänkin tämän marita laukkasen henkilökohtaisena mielipiteenä jonka hän on on antanut helsingin sanomille

täällä on väitetty myöskin sitä että tässä kompensaatio kasvattaa päästöjä se ei pidä paikkaansa kompensaatio ei kasvata päästöjä millään tavalla teollisuuden intressi on tuottaa mahdollisimman energiatehokkaasti nimenomaan energiaintensiivisen teollisuuden intressi on tuottaa mahdollisimman energiatehokkaasti tuotteensa kompensaatiossa on puhtaasti kysymys nimenomaan kilpailukyvystä ja sitä suomen teollisuus tarvitsee

puhemies ensinnäkin ministeri rehnille ihan lyhyt kysymys onko teidän mielestänne fotoniikan mahdollisuudet suomessa tällä hetkellä ymmärretty mutta varsinainen puheenvuoroni koskee välityömarkkinoita tai kuten täällä jotkut ikävästi sanovat tempputyöllistämistä mikä on minusta kyllä vähän rumasti sanottu tästä hyvästä toimintamallista välityömarkkinoiden idea on että ne toimivat siirtymänä vaikean työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden välissä ja joidenkin kohdalla ne voivat olla jopa pysyvä vaihtoehto tällä hetkellä työvoimapolitiikan tulokseksi odotetaan työllistämistä sinne avoimille ja sinne sinne eivät kyllä valitettavasti kaikki nykyisillä työvoiman tuottavuusodotuksilla pysty siirtymään siksi kysynkin pitäisikö ministeriössä työllistymisen vaikuttavuusmittareita hiukan uudistaa niin että vaikuttavuus voisi olla myöskin yhteiskunnassa mukana pysymistä elämisen hallintaa toisaalta välityömarkkinoilla tehdään myös yhteiskunnan kannalta tärkeätä työtä kuten esimerkiksi ikäihmisten ja lasten parissa mitä mieltä ministeri on

puheenvuorossa tullut tämä päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki ja jotta päästään konkretian tasolle tässä työllistämisessä kysyn ministeri lindströmiltä tunnetteko tapausta pirkanmaalta valkeakoskelta jossa kaksi viikkoa sitten paperikone suljettiin ja se puretaan ja ensi vuonna sama kyseinen paperikone käynnistyy ruotsissa olisiko esimerkiksi juuri tässä tilanteessa yli kolmekymmentä työpaikkaa voinut säästyä jos tämä tuki olisi tullut aikaisemmin tietysti ymmärrän että tämä on yksityiskohta ja ja ministerin on aivan mahdotonta kaikkia yksityiskohtia tietää mutta itse pidän tätä aivan oikeansuuntaisena jos me emme pidä näistä perustyöpaikoista kiinni niin tavallaan ne hyödyt mitä sitten saadaan näistä uusista ikään kuin sulavat kun sieltä se peruskunto katoaa alta pois suomi elää edelleen kemiasta paperista metsästä metallista

minäkin haluaisin ottaa kantaa tähän teollisuuskeskusteluun jota salissa on tänään käyty valitettavan vanhakantainen ajatus on monella edustajalla kotimaisesta teollisuudesta ja niistä ympäristönormeista ympäristöteknologioista mitä siellä tehdään se on maailman huippua ja itse asiassa samalla kun meidän teollisuus tuottaa

myymme sitten vientiin tehdään myös erittäin korkeatasoista kehitystyötä vaikkapa kiertotalouden osalta tänään sitra on ottanut kärkihankkeeksi yhden arktisen teollisuuden yksikön esimerkkinä se että outokummun terästehdas koettaa kerätä kaikki

ministeri rehn elinkeinoelämän suurimpia haasteita on tietysti se mitenkä me olemme hiukan edellä muita ja tästä näkökulmasta minä olen huolissani niistä erilaisista uusista liiketoimintamalleista ja tuottamisen tavoista joita minä en löydä tästä budjetista ja joita minä en löydä myöskään meidän säädöstyöstämme tällä hetkellä meiltä puuttuu ihan keskeinen säädösympäristö sellaisiin uusiin uusiin liiketoimintamalleihin kuin jakamistalous ja alustatalous meiltä puuttuu yksinkertainen tukijärjestelmä minivoimaloille meidän julkisten tietovarantojen digitalisointi etenee mutta etenee hyvin hyvin epävarmoin askelin ja hitaasti näille kaikille ollaan tekemässä jotain mutta minä pelkään että me teemme niille muutama vuosi myöhässä myöhässä kun muut ovat tavallaan jo näyttäneet tietä ja ja vieneet ne keskeiset markkinat kuulisinkin mielelläni mitä sellaista sanottavaa on mikä rauhoittaisi

puhemies haluan todeta ministeri lindströmille että olin erittäin tyytyväinen hänen vastaukseensa siitä että te keskeytätte tämän työsopimuslain valmistelun jota ministeriössä nyt valmistellaan kun valtakunnallinen työpajayhdistys teki näihin reiluun kahteensataankolmeenkymmeneen työpajayhdistykseen eri puolilla suomea kyselyä siitä mitä tämä käytännössä tarkoittaisi näille kunnallisille työpajoille miten he pystyisivät jatkossa työllistämään jos tätä työsopimuslakia valmisteltaisiin

suunniteltiin joko lomautuksia tai yt neuvotteluja mikä käytännössä tarkoittaisi sitä että näissä työpajoissa ei voitaisi enää jatkossa työllistää nuoria eikä niihin osoittaa työkokeiluja siinä mielessä haluan osoittaa ministerille kiitoksen tästä vastauksesta että että tämän työsopimuslain valmistelu siltä osin nyt

todella myönteisiä merkkejä on olemassa taloudessa länsirannikolla laivanrakennusteollisuus vetää turussa raumalla myöskin vaasassa energiateollisuus uudessakaupungissa autotehdas ehkä todella merkittävästi työllistää nyt näyttää ilmiselvästi siltä että tulee koulutusongelma että esimerkiksi laivanrakennusteollisuuden työvoiman saanti ei kohtaa koska diplomi insinöörin koulutus on muualla kuin turun ja rauman seudulla olisiko tässä mahdollista tehdä nyt aktiivisesti yhteistyötä opetus ja kulttuuriministeriön kanssa ja katsoa tätä koulutusta myöskin siinä mielessä voitaisiinko joustavasti toimia niin että koulutuksen saatavuus tässä tilanteessa olisi riittävän hyvää jotta suomi

lehto heinonen ja lindtman sen jälkeen

haluaisin vielä palata hetkiseksi tuohon lex lindströmiin sitten saa vapaaehtoisesti valita haluaako siihen mennä mutta minä luulen että halutaan siirtyä sinne eläkkeelle minä tein pieniä laskelmia tällaisesta kuusikymmentä vuotiaasta yksin elävästä lahtelaisesta elikkä jos se on ollut nyt työmarkkinatuella ja se siirtyy eläkkeelle ja jos se eläke on vaikka tuon takuueläkkeen suuruinen niin sillä nousee noin kuusikymppiä tulo sitä kautta toisaalta taas sitten se maksaa työmarkkinatuesta kaksikymmentä prosenttia veroa takuueläkkeestä käytännössä nollaveroa elikkä sen tulot kasvavat siitä jo parisataa euroa heti kättelyssä plus sitten se pääsee eläkeläisen asumistuen piiriin ja taas tulot lisääntyvät elikkä nyt sille pitkäaikaistyöttömälle jää yli kaksisataa euroa kuussa käteen rahaa lisää

todella suuri kädenojennus tälle pitkäaikaistyöttömälle ja sitten vielä oppositio väittää että hallitus ei ajattele yhtään näitä pienituloisia todella suuri neljänkymmenen prosentin lisäys tulee tällaisille henkilöille tuloja

että ovat olleet kovin toimettomia täytyy kuitenkin nyt pöytäkirjaan oikaista vaikka en kiurulle voikaan oikaista tilastokeskuksen mukaan elokuun työttömyysaste oli seitsemän pilkku kaksi prosenttia joten se oli laskenut prosenttiyksikön vuoden takaisesta työttömiä oli nyt kaksikymmentäkahdeksantuhatta henkeä vähemmän kuin vuosi sitten työllisiä puolestaan enemmän lisäksi uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin te toimistoihin elokuun aikana yli viisikymmentätuhatta eli lähes neljäntoistatuhannen enemmän kuin edellisvuoden elokuussa ja kaikkiaan te toimistoissa oli elokuussa avoinna lähes kahdeksankymmentäkolmetuhatta työpaikkaa yli enemmän kuin vuosi sitten opn ekonomistit totesivat eilen että työllisyys lisääntyi työttömyys laski avoimien työpaikkojen määrä kasvoi ja mikä hienoa myös nuorten viisitoista viiva kaksikymmentäneljä vuotiaiden työttömyysaste oli elokuussa yksi pilkku seitsemän prosenttiyksikköä alempi kuin aiemmin eli kyllä tässä hyvää työtä on tehty

arvoisa puhemies me kaikki toivomme että työllisyys lähtisi jyrkkään nousuun en nyt haluaisi olla ilonpilaaja mutta krista kiuru sanoi sen tosiseikan mikä löytyy valtion budjetista kasvu ensi vuodelle hidastuu

sitten mitä tulee näihin työllisyyslukuihin edustaja heinonen niin katsokaapa sitä työllisyyden trendiä sieltä ollaan käytännössä viime vuoden syyskuun tasolla ja edustaja filatov täällä jo kertoikin että itse asiassa se työttömyydessä tapahtunut muutos on tismalleen sama kuin se joka on tapahtunut aktiivitoimenpiteiden piirissä ja on hyvä että hallitus otti uuden asennon ja luopui tästä kokoomuksen tempputyöllistämisretoriikasta mutta arvoisa puhemies edustajat filatov ja mäkisalo ropponen täällä ottivat erittäin tärkeän asian esiin on erilaisia polkuja työhön

ministeri rehn kolme minuuttia

arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja heinonen kiinnitti mielestäni ihan oikeaan seikkaan huomiota meidän työllisyysasteemme on nyt kuusikymmentäyhdeksän pilkku yhdeksän prosenttia viimeisten tilastojen mukaan kun vielä viikko pari sitten kävin pitämässä alustuksia brysselissä ja eräillä muilla paikkakunnilla kerroin kuusikymmentäkahdeksan pilkku viisi prosenttia tasoksi eli kyllä tässä on selvää paranemista tapahtumassa myöskin näiden konkreettisten tilastojen valossa edustaja sarkkinen

esitti kiitokset siitä että finnveran vientiluottoja kasvatetaan arvostan tätä että toteatte tämän tämä on oikeastaan meille tavallaan positiivinen ongelma koska vienti on alkanut vetää laivanrakennuksessa ja ja muut alat jotka ovat usein tärkeitä tällä kentällä ovat merenkulun ja laivanrakennuksen lisäksi myöskin televerkot ja metsäteollisuus on tärkeää että viennin rahoitus ei muodostu pullonkaulaksi ja sen takia näitä vientitakuita laajennettiin tiedostaen myöskin siihen liittyvät riskit edustaja ala nissilä peräänkuulutti yhteistyötä koulutuksen saralla varsinais suomen satakunnan teollisuuden kehittämisen osalta olen samaa mieltä ja teemme yhteistyötä opetus ja kulttuuriministeriön kanssa tällä kentällä edustaja tölli kysyi mitä arktisen alueen suhteen tehdään olen samaa mieltä siitä että lipposen raportti oli hyvin tärkeä avaus tässä suhteessa ja pääministeri ja ulkoministeri vetävät työtä liikenne ja viestintäministeriö vastaa tietysti pitkälle liikennehankkeiden valmistelusta ja työ ja elinkeinoministeriö vastaavasti elinkeinopolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä suomalaisten yritysten pääsemistä arktisen alueen hankkeisiin pyrimme edistämään kasvuohjelmilla ja arvioimme juuri sitä miten pystymme paremmin saamaan mukaan näihin arktisen alueen kasvuohjelmiin edustajat hassi vartia ja karimäki kyselivät uudemman kerran tästä päästökauppakompensaatiosta totean sen että tosiaan energiaveroleikkurista päätettiin viime hallituksen eli nykyisten oppositiopuolueitten toimesta ja juuri tätä vatt on kritisoinut lainaan vattin tutkimuksen alkua suomen energiaverotusta kiristettiin kaksituhattayksitoista energiaintensiivisen teollisuuden verotusta kuitenkin huojennettiin jo kaksituhattakaksitoista kilpailukyvyn turvaamiseksi huojennus yli kymmenkertaisti energiaveronpalautuksiin oikeutettujen yritysten määrän maksettujen palautusten arvo kasvoi samalla vajaasta kymmenestä miljoonasta eurosta yli kahteensataan miljoonaan euroon tämä oli vihreitten hallituskauden merkittävimpiä saavutuksia edustaja karimäki ja eräät muut kysyivät yritystukien kohtaloa ja kritisoivat sitä että ei tuettaisi uusiutuvaa energiaa haluan korjata sen että uusiutuvan energian tuet ovat kaksinkertaistuneet kärkihanketuen myötä eli kaiken kaikkiaan sata miljoonaa euroa lisää kolmessa vuodessa mikä kaksinkertaistaa aikaisemman energiatuen ja sillä saadaan aikaisempaa nopeammin ja aikaisempaa useampia bioenergian tai muita uusiutuvan energian hankkeita liikkeelle painopiste nimenomaan siinä että saamme innovatiivisia tulevaisuuteen tähtääviä

herra puhemies aloitetaan edustaja lindtmanin kysymyksestä tästä kohtaanto ongelmasta itse olen tunnistanut kaksi merkittävää kohtaanto ongelmaa toinen liittyy asumiseen asumisen hintaan toinen liittyy liikkumiseen ja siihen liikkumisen hintaan asumisen osalta hallitus juuri päätti työllisyyttä tukevissa päätöksissään lukuisista toimenpiteistä millä edistetään asuntorakentamista ja siellä muun muassa parannetaan näiden ara tuettujen tuettujen asuntojen oikeinkohdistumista kolmentuhannen euron kuukausitulorajalla näitä toimenpiteitä on siis paljon muitakin mitä tulee sitten tähän liikkumiseen niin senkin sanoin jo avauspuheenvuorossani että tähän puolivälitarkasteluun tulee työvoiman liikkumista edistäviä toimenpiteitä eli kyllä tämä on tunnistettu ja tietysti

siitä pitäisikö nämä mittarit jotenkin arvioida uusiksi niin olen avoin tälle tälle esitykselle koska kun me tiedämme sen että kaikki eivät kuitenkaan tule työllistymään sinne avoimille työmarkkinoille mutta he voivat jotenkin muuten olla tässä yhteiskunnassa mukana niin tämä on ilman muuta semmoinen asia jota jota pitää tutkia ja ja sanotaan näin että näytän peukkua ylöspäin tälle ajatukselle edustaja pauli kiuru tämä tervasaari joka oli siis ennen upmn omistama ja joka meni tällaiselle ruotsalaiselle omistajalle on tietysti surullinen tarina siinä mielessä että kone puretaan ja se käynnistyy sitten ruotsin puolella uudestaan ja se on tietysti ikävää kun meillä on pitkään ollut tämmöinen työkalu äkilliseen rakennemuutokseen niin me olemme tulleet tavallaan siinä vaiheessa kun tulipalo on jo päällä ja olemme miettineet miten me voisimme ennakolta estää näitä asioita en tiedä kun en tunne tämän tapauksen kaikkia yksityiskohtia olisiko siinä voinut olla valtiolla mitään roolia siis ennakoivan rakennemuutoksen kautta en osaa sitä arvioida mutta nämä ovat juuri semmoisia tapauksia joissa voitaisiin miettiä sitä itse asiassa tämmöinen ennakkotapaus tavallaan oli tämä meriteollisuuden tilanne jossa mentiin hätiin ja pelastettiin tämmöinen toimiala en tiedä olisiko se tässä auttanut viimeisenä arvoisa puhemies edustaja kiljuselle työsopimuslain valmistelu jatkuu kuten totesin mutta totesin myös että nuorten työpajat ovat työkalupakissa mukana
ympäristöasioihin ja ensimmäisenä ympäristöministeri tiilikainen viisi minuuttia

arvoisa puhemies hallituksen esitys ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjettiin on yhteensä noin satakahdeksankymmentä miljoonaa euroa ympäristöministeriö on siis määrärahoilla mitaten ehdottomasti pienin hallinnonala ja tässä on merkittävä vähennys vielä kuluvaan vuoteen verrattuna siitä että metsähallituksen julkisten hallintomenojen kertaluonteinen siirto poistuu talousarviosta syken toimintamenot ovat vähentyneet ja alusinvestointimäärärahatkin ovat pienempiä kuin viime vuonna vaikka hyviä alusinvestointeja onkin luvassa ympäristön ja luonnonsuojelun menoihin ehdotetaan yhdeksänkymmentäkaksi pilkku yksi miljoonaa euroa alueidenkäyttöön asumiseen ja rakentamiseen kaksikymmentäviisi pilkku seitsemän miljoonaa ja sitten hallinnonalan toimintamenoihin kuusikymmentäkaksi pilkku kolme miljoonaa talousarvion ulkopuolella näiden äsken mainittujen lisäksi valtion asuntorahaston varoja arvioidaan käytettävän satakuusikymmentäyhdeksän miljoonaa asuntotoimen avustuksiin ja ja yksitoista miljoonaa euroa korkotukiin lisäksi valtion asuntorahastosta tuloutetaan talousarvioon kaksikymmentäkuusi pilkku viisi miljoonaa euroa itämeren ja sisävesien tilaa parannetaan vähentämällä vesien kuormitusta toimeenpanemme viime syksynä hyväksyttyjä vesien ja merenhoidon suunnitelmia ympäristönsuojelussa panostetaan myös pilaantuneitten maa alueitten kunnostamiseen näihin tarkoituksiin ympäristönsuojelun edistämiseen ja itämeren vesiensuojeluun on varattu yhteensä runsaat miljoonaa euroa pidä saaristo siistinä ryn alushankinta saa viisisataatuhatta euroa mikä viime syksynäkin täällä eduskunnassa keskustelutti nyt se siis sisältyy tuohon budjettiin samaten täytyy mainita että merentutkimusalus arandaa remontoidaan kolmen tulevan vuoden aikana tuntuvalla summalla ja se tietenkin parantaa meidän mahdollisuutta pitää vakaa tietopohja yllä itämeren kunnon kohentamiseen liittyen etelä suomen metsien monimuotoisuusohjelma metson joka on ollut hyvin toimiva työkalu monimuotoisuuden turvaamisessa toimeenpano jatkuu natura kaksituhatta verkoston ja aiemmin päätettyjen luonnonsuojeluohjelmien toteutus nyt on sitten myös

meriluonnon suojeluun liittyvistä uusista natura alueista kuuleminen käynnissä missä vedenalaisia särkkiä ja riuttoja ja hiekka alueita esitetään naturan piiriin

metso ohjelman mukaisten metsäalueiden hankintaan on käytettävissä kahdeksan miljoonaa se on pienempi määrä aikaisemmin siinä on varmasti eduskunnan mielestä puutteita ja en panisi laisinkaan pahakseni vaikka eduskunta tähän pystyisi lisämäärärahoja osoittamaan todetaan kuitenkin että näillä kaikilla euroilla saadaan siis lisää suojelualueita hankittua ensi vuonnakin vaikka tahti hidastuu aiempaan verrattuna metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin ehdotetaan himpun vaille kolmekymmentä miljoonaa ja näistähän osa käytetään muun muassa suomen itsenäisyyden juhlavuoden kansallispuiston perustamiseen hossaan ympäristöhallinnolla on myös oma osansa biotalouden ja kiertotalouden puhtaitten ratkaisujen kärkihankkeitten toteuttamisessa ja ne määrärahat luonnollisesti budjettiin sijoitettu sitten asuntopolitiikan puolelta toteaisin sen että nyt kootaan nämä eri tuetun asuntorakentamisen myöntövaltuudet yhteen eli siellä on lyhyt korkotuki neljänkymmenen vuoden korkotuki sekä asumisoikeusasuntojen tuki vailla sellaisia keinotekoisia rajoitteita ja mikä tahansa näistä tuetun asumisen muodoista vetää niin siellä on käytettävissä tätä tukivaltuutta yli yksi pilkku neljä miljardia pitkien korkotukilainojen omavastuukorko lasketaan pilkku seitsemään prosenttiin tällä tehdään houkuttelevaksi tuo pitkän korkotuen tuotanto se on koron puolesta edullisempaa kuin lyhyt korkotuki erityisryhmien investointiavustuksien myöntämisvaltuutta korotetaan tähän vuoteen verrattuna kymmenellä miljoonalla se nousee sataankolmeenkymmeneen miljoonaan korjausavustuksiin muun muassa hissien jälkiasennuksiin kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa

ministeri tiilikaiselle esittelypuheenvuorosta ihan ensiksi haluaisin että ministeri tiilikainen vastaisi kysymykseen jonka esitin maa ja metsätalousministeriön pääluokan kohdalla koska se liittyy sekä maa ja metsätalouteen että hallituksen kaavailuissa ja retoriikassa biotalous on yksi keskeisimpiä asioita jotta suomalainen biotalous voisi menestyä sen on oltava kestävää ja hyvämaineista miten tämän kanssa sopii yhteen se että metsähallitus hakkaa liito oravan pesimäalueita tästä budjetista toteaisin että hallitushan teki jo kuluvan vuoden budjetin kohdalla kaikkein dramaattisimmat budjettileikkaukset juuri nimenomaan ympäristön ja luonnonsuojeluun kehitysyhteistyön lisäksi ja valitan kovasti että tämä linja jatkuu ja hiukan vielä entisestään pahenee arvoisa

herra puhemies asuntorakentamiseen panostetaan kiitos siitä hallitukselle ja ministeri tiilikaiselle rakentaminen itse asiassa toimii tällä hetkellä jonkinlaisena talouden pienenä buusterina taikka veturinakin ja ja siinäkin mielessä se on erittäin tärkeää meillä on kroonista asuntopulaa varsinkin pääkaupunkiseudulla ja myös rakentamistarvetta eri puolilla maata ja on hyvä että muun muassa valituksia ja ja muita pyritään ainakin niiden käsittelyä nopeuttamaan myönteistä on myös se että ensimmäistä kertaa tässä maassa tehtiin ja asumisen sopimus myös kasvukäytäville tärkeimpänä tietysti helsinki hämeenlinna tampere arvoisa puhemies haluan meillä jaostossa esille tämä pidä saaristo siistinä alushankinta joka hoitaa koko saariston jätehuoltoa on erittäin tärkeä iso kiitos siitä ja sitten pieni huolenaihe itse toivon että jos rahaa vielä jostain löytyy niin metso

puhemies yksi hallituksen keskeinen kärkihanke on puurakentamisen lisääminen ja edistäminen on todettu että keskikokoisen puukerrostalon rakentamiseen tarvittava puumäärä kasvaa suomen metsissä noin puolessa minuutissa puurakentamisen lisäämisellä on monia muitakin suotuisia vaikutuksia voidaan puhua terveellisemmästä asuinympäristöstä tai työympäristöstä sisäilma asiat ovat monesti paremmalla tolalla tämän lisäksi puurakentamisella on myös hyviä aluetaloudellisia vaikutuksia mielestäni aina siellä missä julkista rahaa käytetään rakentamiseen oli puhe sitten kunnista tai tai arasta olisi syytä miettiä millä tavalla voisimme puurakentamista edistää kysynkin arvoisalta ministeriltä millä toimenpiteillä

puhemies jo eilen yritin saada selville asumiseen liittyviä rahavirtoja mutta nyt on oikea ministeri paikalla viime kaudella asuntoministeri kiuru lupasi nopeasti kohtuuhintaisia vuokra asuntoja mutta teot jäivät puheiksi tai sitten rahat ohjautuivat muualle aikoinaan saamassani kirjeessä todetaan näin ministeri kiuru on toimillaan pyrkinyt rajaamaan joidenkin yritysten ja toimijoiden laillisia oikeuksia ryhtymällä ajamaan puolueensa omaksumaa politiikkaa siten että politiikassa on pyritty asettamaan tiettyjä palvelualan toimijoita eriarvoiseen asemaan yhteiskunnallisia tukia myönnettäessä ministeri on on puhunut että lain hengen mukaan tietyt toimijat tulee rajata valtion tuen ulkopuolelle arvoisa ministeri tiilikainen

ministerin toimilla jotakin yhteyttä siihen että nyt ara selvittää rikkoiko vvo osinkojen lainmukaisuutta jakaessaan rahaa toverijärjestölle kun myi y säätiölle y säätiölle

vapaaehtoista metsiensuojeluohjelma metsoa niin myös ministeri tässä aloituspuheenvuorossaan metsolla on saatu suojelupinta alaa yhteisymmärryksessä ilman konflikteja valitettavasti luonnonsuojelualueiden hankinta ja korvausmenot ja metso rahoitus ovat leikatulla tasolla se on erittäin valitettavaa kysyisinkin miten tässä tilanteessa voidaan saavuttaa budjetissa julkilausuttu tavoite luonnon monimuotoisuuden ehtymisen pysäyttämisestä ja uhanalaisten lajien suojelun parantamisesta ovatko nämä asiat

puhemies suomen juhlavuoden sata vuotispäätös oli oli kansallispuisto hossaan ja kahden pilkku viiden miljoonan euron rahoitus tämän kansallispuiston kohentamiseksi on erittäin hieno asia mutta olen erittäin huolissani myöskin metsähallituksen kyvystä muiden retkeilyalueiden kunnossapitoon ja hoitotöihin olen saanut eri puolilta suomea viestiä siitä että olemassa olevat retkeilyalueet rapistuvat ja monet saaret retkeilyalueet odottavat kunnostusrahoja mitä me voimme tälle asialle tehdä minäkin

sanoa muutaman sanan merimetsosta ja hylkeistä ministeri te selvititte hylje ja merimetsokantojen tilanteen mihin toimenpiteisiin ollaan nyt ryhdytty siinä että merimetso ja ja hyljekantoja voidaan

arvoisa puhemies

luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa on ollut muutama keskeinen kulmakivi haluan tunnustusta antaa siitä että tästä yhdestä kulmakivestä kovista hallituksen sisällä olevista paineista huolimatta en tiedä mistä puolueesta tai miltä suunnalta ne tulivat piditte kiinni eli koskiensuojelulakia ei avattu mutta arvoisa puhemies se toinen kulmakivi on todella tämä metso ohjelma ja näyttää siltä että tällä kehyskaudella siitä jää enää rippeet jäljelle tämä on aivan erinomaisen tärkeä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi nimenomaan täällä etelä suomessa tiedän että sydämeltään tämmöinen luontoihminen mutta kysyn eikö tälle nyt voisi jotain tehdä ne viestit jotka tulevat sekä metsäteollisuudelta että sitten luonnonsuojelupuolelta sanovat että tässä on jopa

puhemies ensinnäkin kiitos myös tästä kansallispuistopäätöksestä siihen liittyen kysyisin ministeriltä onko teillä näkemystä tietoa minkälaisia työllisyysvaikutuksia tulevalla kansallispuistolla on ymmärtääkseni kansallispuistot ovat hyviä myös taloudellisessa mielessä työllistämismielessä ja muita kansallispuistohankkeita sen jälkeen mahdollisesti putkessa metso rahoitusta käsiteltiin ympäristövaliokunnassa hyvinkin paljon viime vuonna ja ministerin toive kyllä varmasti otetaan huomioon tänä vuonna viime vuonna siirtoviemärit menivät edelle siellä oli kolme keskeneräistä hanketta jotka haluttiin saattaa loppuun ja ne saatettiin loppuun ymmärtääkseni onko niin että ne ovat nyt sitten valmistumassa niin kuin meille luvattiin kiitos myös tästä saaristo siistinä alushankinnasta siitäkin oli viime vuonna puhetta rahat eivät siihen riittäneet mutta nyt nyt se asia saatiin kuntoon metso asiaan palataan valiokunnassa ja uskon että hyvää yhteistyötä sen puolesta varmasti

arvoisa puhemies on syytä kysyä onko hallitus edelleen sitoutunut luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä näin sen vuoksi että tänä vuonna kaksituhattakuusitoista luonnonsuojelun määrärahoja on leikattu kuusikymmentä prosenttia ja vaikka metsäteollisuus useat metsä ja ympäristöalan järjestöt löysivät toisensa tekivät yhteisen vetoomuksen metso rahojen säilyttämiseksi

metsähallitus avohakkaa suomussalmen leipimäellä yli sataseitsemänkymmentä vuotiasta vanhaa metsää joka on useiden uhanalaisten lajien elinalue ja korkean suojeluarvon metsä

pientaloteollisuus ryn edustajat kävivät viime viikolla täällä eduskunnassa meitä tapaamassa ja he kertoivat huolen siitä että omakotitalorakentaminen on nyt hiljaisempaa sen tähden että pankit vaativat erittäin varmoja vakuuksia ja omarahoitusosuutta ja vakuuksia ei ei sitten lainoille ole tekivät esityksen että valtio antaisi takauksen näille hankkeille lupasivat että tuhatviisisataa asuntoa omakotitaloa tulisi rakenteille ja tehtäisiin jos enintään kahdeksankymmenentuhannen euron tai enintään kolmenkymmenen prosentin vakuustakaus annettaisiin valtion toimesta tämä vaikuttaisi siis työllisyyteen myönteisesti muistaakseni vajaa tuhat työpaikkaa syntyisi ja riskiä valtiolla ei tässä olisi koska valtio voisi ottaa ottaa vastavakuuden siihen kiinteistöön ja sitten saisi takausmaksun kaksi pilkku viisi prosenttia onko ministeri tästä tietoinen ja voisiko tässä asiassa edetä otetaan tähän

puhemies edustaja hassi tiedusteli metsähallituksen hakkuista samoin kuin edustaja aalto itse asiassa tuolla hakkuualueella mistä nyt kiistaa on julkisuudessa ollut ely keskuksen viranomainen on käynyt rajaamassa sen liito oravan esiintymisalueen ja tietenkään metsähallitus ei sille alueelle mene ja nyt kun on tieto siitä että mahdollisesti tuolla alueella on laajemminkin näitä havaintoja niin siellä on ely keskuksen valtuuttama henkilö tänä päivänä käynyt tilanteeseen tutustumassa ja huomenna tekee päätöksiä eli asia on auki mutta kuten sanottu metsähallitus ei ole sieltä ely keskuksen rajaamalta arvokkaalta alueelta noita hakkuita tehnyt metso rahoista moni teistä kantoi huolta ja kuten itsekin totesin

ne ovat niukat tunnen tämän metso ohjelman varsin hyvin koska olen eri käänteissä ollut sitä valmistelemassa ja oli ilo olla päättämässä metso ohjelman käyttöönotosta vuoden kaksituhattaseitsemän syksyllä totean kuitenkin että vaikka nuo määrärahat nyt vuositasolla joka tapauksessa metson toteutus jatkuu ja jokaisella miljoonalla mikä siihen käytetään saadaan lisää alueita suojelun piiriin vaikka tuo toteutustahti hidastuu sen lisäksi olemme käynnistäneet kun kaikilla on tiedossa tämä tilanne että luonnonsuojelun määrärahoja niin kuin kaikkia muitakin määrärahoja tässä on aika suurella niukkuudella jaettu alan toimijoitten kanssa tällaiset pyöreän pöydän keskustelut siitä miten käytännön toimissa voidaan nykyistä paremmin luonnon monimuotoisuutta turvata siellä talousmetsissä mitä meidän pinta alasta on valtaosa tässä työssä ovat mukana niin ympäristöjärjestöt teollisuus metsänomistajat kuin muut alaan vaikuttavat toimijat tämä työ jatkuu ja varmasti tässä niin teollisuus kuin ympäristöjärjestöt ja metsänomistajat tulevat esittämään omia ehdotuksiaan miten voidaan nyt sitä monimuotoisuutta edistää vaikka määrärahat ovat niukat eli yhteistyöllä pystytään tekemään vaikka rahaa vähän onkin näistä rakentamisen asumisen rahavirroista mistä edustaja mölsä kysyi totean vain että

asuntorakentamisen taso laski kolmellakymmenellä prosentilla nyt se on kääntynyt nousuun ollaan suunnilleen puolet tuosta vajauksesta saatu takaisin ara tutkii valtion tukemaa tuotantoa ja antaa viranomaisten tehdä työtään

ministeri tiilikainen totesi että jokainen miljoona joka metsoon käytetään menee luonnonsuojelualueiden hankintaan valitettavaa on ainoastaan se että tahti on aivan liian hidas meillä on käynnissä kuudes sukupuuttoaalto me menetämme harvinaisia lajeja kuukkelimetsät lahopuu kaunis monimuotoinen luonto on todella arvokas perintö meidän meidän lapsillemme ja siksi on niin tärkeää nostaa luonnonsuojelualueiden määrärahat vähintään vuoden kaksituhattaviisitoista tasolle mutta haluan kiittää ministeriä pidä saaristo siistinä alushankinnasta ja arandan korjauksesta se on tärkeää itämeren suojelulle ja itämerestä haluaisin kysyä mikä on velmu ohjelman tilanne tässä velmu ohjelmassahan selvitetään näitä itämeren pohjan arvokkaita luontoalueita ja tälle ohjelmalle

arvoisa puhemies kun katsoo näitä miten asumistuet ovat kasvaneet esimerkiksi viime vuodesta tähän vuoteen ne ovat nousseet yhdestä pilkku seitsemästä miljardista yhteen pilkku

yhdeksään miljardiin sitten jos katsoo pidemmällä välillä niin asumistuet joita on maksettu ovat kaksituhatta luvulla nousseet lähes sata prosenttia yli yhdeksänkymmentä prosenttia ja samaan aikaan asuntovuokraindeksi osoittaa että vuokrat ovat nousseet noin viisikymmentä reilu sata prosenttia kysyisinkin nyt ministeriltä onko hallituksella hallituksella tulossa uusia ajatuksia keinoista miten pystyisimme hillitsemään vuokrien kohtuutonta nousua

arvoisa puhemies minäkin iloitsen tuosta hossasta yhä edelleen ja minulla on ilo tuoda hossan yrittäjien kiitokset tästä hankkeesta siellä hossassa on nyt tekemisen meininki kävijämäärät ovat siellä lisääntyneet huomattavasti kuluvana vuonna ja on huomattu että luontomatkailu todellakin kiinnostaa kansainvälisestikin ainut joka on hiukan pullonkaulana on sitten tietenkin liikenneyh teydet sinne hossaan siellä hossassa on tapahtunut paljon siellä on uudistettu värikallioitten katselulavaa rakennettu laavuja siltoja ja muuta palveluvarustusta eli tämä puistopäätös on itse asiassa poikinut paljon hyvää nimittäin alueen matkailuyrittäjät ovat tehneet omia kehittämishankkeita eli se kaksi miljoonaa euroa on lisääntynyt huikeasti huikeasti nyt sitten siellä paikallisesti yhdyn kyllä edustaja vehkaperän huoleen koskien metsähallituksen retkikohteitten rakenteitten kuntoa esimerkkinä siellä lähellä hossan aluetta on närängän erämaatila jonne johtavat pitkospuut kaipaavat kiireellistä huolenpitoa eli siellä olisi kyllä paljon kohteita mihin laittaa rahaa

edustaja karimäki totesi luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen liittyvistä suomen kansainvälisistä sitoumuksista sen mitä ajattelin sanoa samoin myöskin olin ajatellut samoin kuin hän kiittää tästä alushankintamäärärahasta siihen alushankintaan liittyen kuitenkin olisin todennut sen että muilta osin ympäristöjärjestöjen määrärahat alenevat eli myös niissä leik kauslinja jatkuu mikä on valitettavaa koska se heikentää niiden tekemää tiedotus ja valistustyötä mutta tähän liito orava asiaan palaisin vielä te ministeri tiilikainen vetositte nyt siihen että metsähallitus on toiminut sen tiedon varassa mitä on saanut ely keskukselta teidän johdollanne on valmisteltu jo säädetty laki joka poistaa ely keskuksilta velvollisuuden antaa metsänomistajalle tietoa siitä missä liito oravia on miten uskotte että tämä käytännössä toimii jos ei edes metsähallitus

arvoisa herra puhemies pidetään yhdessä sovittuna että metso rahoja nostetaan heti kun talous sen sallii se on varmasti aika lailla yhteinen tahto ja tuohon rakentamiseen ja rakentamisen sääntelyn purkamiseen ja ja helpottamiseen kannustan kyllä kokoomuksen joukoista ainakin napakkaa otetta viedä hallituksen kirjauksia eteenpäin itse olen sitä mieltä että silloin kun jotain eläintä pitää pitää tehdä kaikki sen eteen tällainen eläin on esimerkiksi norppa mutta sitten meillä on eläimiä merimetsot naakat jotka aiheuttavat tänä päivänä myös merkittäviä tuhoja kysyisin teiltä kun olette ympäristöministerin lisäksi myös maa ja metsätalousministeri minkälaisia toimia

edustaja honkonen otti täällä esiin puurakentamisen julkisissa hankinnoissa kun tehdään kouluja ja ja päiväkoteja myös itse haluaisin kiinnittää huomiota siihen onko tässä nyt mitään lainsäädännöllisiä esteitä että byrokratianpurkuhengessä mahdollistettaisiin tämä puurakentaminen koska sillä on merkittävä työllistävä vaikutus suomessa täällä on puhuttu metso hankkeesta paljon itse kiinnittäisin huomion erityisesti edustaja vehkaperän merimetsohankkeeseen elikkä nämä lintukannat myös naakka ja haluaisin vielä lisätä siihen valkoposkihanhen olisiko näiden merkittävään kannanlisäykseen jotain tehtävissä jotta nämä haittatekijät pystyttäisiin eliminoimaan

puhemies aloitan tästä

ja pakkanen sitä kyselivät hallituksen tavoitteena on puurakentamisen edistäminen säädöskokoelmat käydään läpi jos siellä on puulle epäedullisia säädöksiä ne muutetaan puu samalle viivalle muitten materiaalien kanssa lähes nollaenergiarakentamisen säädöksissä varmistetaan että hirsirakentaminen on jatkossakin mahdollista tätä aihetta edistää kaikkien ministe riöitten yhteistyönä tämmöinen erityinen puupromoottori vai mikä puuromoottori se nyt oli eli joka tapauksessa työ puurakentamisen edistämiseksi jatkuu ja tavoitteena on saada myös se kerrostalopuolella kasvamaan byrokratian purkamisesta maankäyttö ja rakennuslain uudistus on valmisteilla se tulee tuomaan helpotusta tällä saralla ja toki myös muita asiaan liittyviä juttuja osin on jo tehty ja tekeillä on ja lisää ideoita otetaan vastaan kiitos niistä itämeren suojelun näkökulmasta kiitos kiitoksista näistä alushankinnoista tuo velmu edustaja karimäki kysyi jatkuu sillä on saatu itse asiassa merkittävää tietoa nyt ensi vuonna keskitytään myös tämän tiedon jalostamiseen ja ikään kuin paremmin hyödynnettävyyteen ja tähän tietoon perustuu se että olemme juuri nämä natura aluetäydennykset meriluonnon osalta nyt voineet eteenpäin viedä vuokrien nousun hillinnästä edustaja lehto kysyi ja itse asiassa täällä on useitakin toimia jotka eduskunta on jo hyväksynyt lakiesityksiä rajoitetaan sitä omalle pääomalle mahdollista korkoa minkä voi vuokra asukkailta periä rajoitetaan korjauksiin varautumista kilpailutetaan kiinteistön huolto tämmöisiä velvoitteita on tullut mutta tietysti tämä koskee sitä valtion tukemaa tuotantoa käytännössä asumisen hinta määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan ja ainut keino estää hinnan raju nousu on lisätä rakentamista siellä missä on asuntopulaa tämä on hallituksen kärkihanke ja nämä toimet tähtäävät juuri siihen että rakentamista lisätään tässä jo aikaisemmin kiuru parviainen ja vehkaperä viittasivat tähän että näillä kansallispuistoilla ja luonnonsuojelualueilla on työllisyysvaikutuksia kunhan se palveluvarustus on kunnossa no varmasti puutteita löytyy mutta täytyy todeta että tänä vuonna oikeastaan kautta linjan matkailu kansallispuistoissa luontomatkailu muutenkin on lisääntynyt ja se tulee tuomaan euroja esimerkiksi hossassa on menty merkittävästi ylöspäin vaikka kansallispuisto vielä ei ole edes auki eli näitä työllisyysvaikutuksia realisoituu totta kai toivon että pystytään pitämään paikat kunnossa merimetsosta arvoisa puhemies jos saan vielä lauseen sanoa koska sitä moni tiedusteli otetaan esimerkiksi tuo suomen suurin kolonna merikarvialla missä vuonna kaksituhattaviisitoista pesi neljätuhatta paria ja vuonna kaksituhattakuusitoista nolla paria siksi että sallittiin tämmöinen häirintä siellä missä vahingot ja haitta ovat suuria on ohjeistettu ely keskuksia myöntämään näitä häirintä ja karkotuslupia aiempaa paremmin tuon viime talvena istuneen työryhmän linjausten perusteella

arvoisa puhemies nyt tästä luonnonsuojelusta erittäin tärkeästä luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta hieman arkisempaan asiaan vaikka nyt kyseessä on ympäristöministeriön pääluokka silti sanan kannustinloukku ja byrokratian esiin nimittäin nyt budjettiriihen yksi ikävä päätös oli se että te ilmoititte että te rupeatte nyt jatkossa uusissa ara vuokra asuntosopimuksissa tarkistamaan vuokralaisen tulot määräajoin kun hallitus on ottanut yhdeksi kärkihankkeeksi byrokratian purkamisen ja on puhuttu kannustinloukkujen purkamisesta niin tässä tuodaan uusi byrokraattinen järjestelmä ja ennen kaikkea tässä tuodaan uusi kannustinloukku jos vuoropäälliköstä haluat edetä eteenpäin niin jos menetät asunnon niin kyllähän siitä tulee uusi kannustinloukku lupasitte vuosi sitten arvioida tätä uudelleen mitä sille on tapahtunut miksi ette arvioineetkaan tätä uudelleen

puhemies palaan vielä tähän metso ohjelmaan omasta mielestänikin on erittäin tärkeää että nyt kun meillä on tavoitteena lisätä puun käyttöä merkittävästi niin samaan aikaan tasapainoisesti pyrittäisiin huolehtimaan myös siitä luonnon monimuotoisuuden säilymisestä ja kannan siitä samasta syystä huolta metso ohjelman rahoituksesta esitänkin ministerille kysymyksen nyt kun metso ohjelmassa on myös ollut tällaisia väliaikaisia suojelusopimuksia niin eikö nyt kannattaisi näiden niukkojen määrärahojen aikana sitten ikään kuin metso ohjelman sisällä siirtää rahoja niihin pysyviin suojelusopimuksiin käsittääkseni siellä siellä pieniä summia on näihin väliaikaisiin sopimuksiinkin ollut

arvoisa puhemies tiedustelen hieman ministeriltä asuntokysymyksiä unelma kohtuuhintaisesta asumisesta karkaa yhä useammalta suomalaiselta yhä kauemmaksi ja tähän liittyviä toimenpiteitä tiedustelen ministeri tiilikaiselta mitä nämä toimenpiteet voisivat olla mitä mieltä olette esimerkiksi siitä jos asuntokaupan yhteydessä varainsiirtovero poistetaan tai jos seudullista kaavoitusta voitaisiin lisätä kasvukeskuksissa ympäristökunnissa olisivatko nämä kenties sellaisia toimenpiteitä tai asumistukijärjestelmä kokonaisuudessaan olisiko siellä kenties jotakin remontoitavaa mitkä ovat teidän top kolme keinot jotta kohtuuhintainen asuminen olisi kaikkien oikeus kaikkialla suomessa

heidän vakuutuksensa mukaan kolmessa vuodessa neljätuhattaviisisataa asuntoa ja perheet saisivat asunnon sinne missä on mahdollisesti työpaikkakin eli sillä olisi erittäin paljon myönteisiä vaikutuksia oletteko tutustunut ja näettekö että voisiko sitä viedä eteenpäin sitten edustaja mölsä otti esille vvo tapauksen totesitte että se on selvitettävänä kysyn kuitenkin että kun tämä on tavattoman ikävä suorastaan hävettävä tapaus mikä tässä on meillä esillä ollut niin onko valmistelussa toimenpiteitä joilla tällainen menettely voitaisiin ennalta ehkäistä se että asumistuet ja ihmisten maksamat vuokrat jopa korjausrahat menevät

puhemies edustaja lindtman otti täällä esiin tärkeän asian nämä ara asuntojen määräaikaiset tulotarkistukset jotka nyt aiotaan ottaa käyttöön tässä on kyllä iso riski siitä että tällä synnytetään kannustinloukkuja ja toisaalta asumisen segregaatiota kysyisin ministeriltä ollaanko jos osoittautuu että nämä uhkakuvat tulevat todeksi näitä valmiita tarkastelemaan sitten jatkossa mutta haluan myös kiittää hallitusta tästä hossan kansallispuistosta

arvoisa puhemies edustaja lindtman otti ja samoin sarkkinen tämän ara tuloraja asian esille pitäisikö nyt edustaja lindtman tulkita niin että esimerkiksi ministerin lääkärin palkalla saisi jatkaa asumista ara asunnossa kun samaan aikaan asuntoon joutuu jonottamaan siivoojan tai kaupan kassan palkalla oleva henkilö

valiokunnassakin on kuultu jo tästä asiasta segregaatiosta hieman

kyllä kai on niin että kun palkkataso nousee ja jos se raja on kolmessatuhannessa eurossa ja kahdella henkilöllä oliko se viisituhattaviisisataa euroa niin kai siitä luonnikkaasti pyritään sitten eteenpäin esimerkiksi

pääkaupunkiseudulla asuminen on tuskaisen kallista ja toivoisin että hallitus kiinnittäisi enemmän huomiota siihen miten meidän infrarakentaminen ja asuntorakentaminen kulkevat käsi kädessä mutta myös tämän lisäksi siihen miten meidän julkinen liikenne toimii tässä yhtälössä esimerkiksi itse asun hämeenlinnassa ja meillä on junien pysähtyminen vähentynyt radikaalisti riihimäki ja hämeenlinna ovat niitä alueita joilta on käyty paljon töissä pääkaupunkiseudulla ja ikään kuin puskuroitu sitä että kaikki eivät valu tänne vaan asuvat siellä missä asuntoja on paremmin tarjolla nyt jos tällainen ajattelu katoaa asuntopolitiikasta me itse asiassa rakennamme suomea moneen kertaan ja ruuhkautamme sitä aivan turhaan toinen puoli joka liittyy näihin kosteus ja homeongelmiin tässä varmasti olisi yhden ison tarkastelun paikka koska uskallan väittää että ne panostukset joita tehdään vaikkapa julkisella puolella homerakennusten ja koulujen korjaamiseen säästetään terveydenhuollossa ja työkyvyttömyyseläkkeissä moninkertaisesti

kun keskustellaan luonnonsuojelusta ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta on hyvä muistaa että suomi on jo tällä hetkellä euroopan unionin suojelluin maa tämän vuoksi toivonkin että nämä tulevat suojelutoimet etenevät pelkästään vapaaehtoisuuden voimin ja erityisesti tämä edustaja honkosenkin mainitsema metso ohjelma on erittäin tärkeä tässä asiassa samalla on hyvä muistaa että on tärkeää turvata näiden olemassa olevien kansallispuistojen rahoitus niin että siellä kyetään pitämään huolta näistä rakenteista

koko hallitusta siitä erinomaisesta päätöksestä jonka teitte koskiensuojelulain suhteen on on tärkeää että tätä lakia ei lähdetty avaamaan siitä teitä tulevat kiittelemään tulevat sukupolvet ja myös vaelluskalakannat kiittäisivät mikäli ne osaisivat niin tehdä olisinkin kysynyt ministeriltä millaisia toimia hallitus suunnittelee että vaelluskalakantojen elinvoimaa voidaan nykyisestään edistää
arvoisa herra puhemies valitettava tosiasia on että maatalous aiheuttaa epäpuhtauksia ja heikentää myös vesien kuntoa etelä karjalassa tähän asiaan on puututtu muun muassa siten että pien saimaan vesistöjä on pystytty puhdistamaan erilaisten hankkeitten kautta siellä on annettu muun muassa ohjausta ja neuvontaa maatalousyrittäjille jotka ovat tulleet tämän neuvonnan piiriin ja positiivista siinä on on ollut se että kaikki joille sitä on ovat tulleet ja ovat ryhtyneet myös erilaisiin toimenpiteisiin ja sitä kautta myös vesistöä on pystytty puhdistamaan tämän lisäksi

pitäisi antaa jätevesineuvontaa ja siihen tarvitaan nyt lisää resursseja kun lakikin on muuttumassa ympäristöhallinnon resurssit ovat kuitenkin nyt kohtuullisen pienet eikä näitä työllistäviä ympäristönhoitotöitä enää pystytä tekemään

rannat pusikoituvat ja retkeilyreitistöt lahoavat voisiko tässä hyödyntää muun muassa pitkäaikaistyöttömiä ja ja palkkatukea jotta voitaisiin tässä sitten monta asiaa yhdistää

arvoisa puhemies palaan vielä poronhoitoon ja siihen liittyviin ongelmiin nämä petovahingot itärajalla ja siellä erityisesti poronhoitoalueen eteläreunalla tuottavat jatkuvaa huolta huolta poromiehille ja todellakin niin kuin mainittiin korvausten saaminen on erittäin hidasta tuskallisen hidasta mutta haluaisin nostaa yhden myönteisen asian

kunnossapito vuosikausia määräraha on ollut siellä sama ja siinä on ollut suuria ongelmia ja nyt budjetissa on siihen kohennusta eli kiitoksia nyt ministerille siitä että että poromiesten huoli on on nyt sitten kuultu tältä osin

puhemies palaan vielä hieman suurpetovahinkojen korvaamiseen kuten edustaja parviainen äsken mainitsi on kohtuutonta että petovahingot maksetaan vuoden viiveellä koska asian voisi tehdä nopeamminkin muun muassa byrokratiaa vähentämällä tällä hetkellä vahinkoa kärsineen on ensin tehtävä ilmoitus kotikuntansa maaseutuviranomaiselle jolloin tiedot tallennetaan maaseutuviraston ylläpitämään riistavahinkorekisteriin tämä viranomainen voidaan mielestäni ohittaa siten että vahingon kärsinyt tekisi ilmoituksen itse riistavahinkorekisteriin tämän jälkeen riistanhoitoyhdistyksen asiantuntija käy toteamassa vahingot ja merkitsee samalla jäljet tassu suurpetohavaintojärjestelmään tämä vaatii tietenkin uudenlaista ajattelua ja toimintatapaa asian suhteen tällä tavoin saisimme kuitenkin petovahinkoilmoitukset reaaliaikaisiksi ja korvausten maksamista nopeutettua

arvoisa puhemies täällä on useassa puheenvuorossa puhuttu asunnon tai asumisen hinnasta ja kalleudesta mutta ne ovat oikeastaan kaksi eri asiaa asuminen ja asunto pitää muistaa että asunnon hintaan vaikuttavat ensinnäkin sekä tontin hinta kaavamääräykset suunnittelu materiaalit että itse rakentaminen tietysti ministeriö ja ministeri voivat omalta osaltaan vaikuttaa osaan näistä asioista ja osa tulee myöskin erittäin iso osa sieltä kunnista mitä päätetään ja toivon että ne viestit menevät myöskin sinne kuntiin

tarkistamisen itse vilpittömästi toivon että tähän päästäisiin ja se tarkistettaisiin se on tällä hetkellä turhan monimutkainen ja kaikki eivät edes tiedä mitä se

useat edustajat ovat puhuneet asumisesta ja myös siitä että asumistukijärjestelmän kustannukset ovat nopeasti kasvaneet reilussa viidessä vuodessa yleisen asumistuen kustannukset ovat suunnilleen kaksinkertaistuneet ja on mainittu myöskin vuokrataloyhtiö vvon jättivoitot joista voi sanoa että iso osa koostuu yhteiskunnan maksamasta asumistuesta minäkin olisin kiinnostunut siitä mitä ympäristöministeriössä suunnitellaan jotta voitaisiin estää verovaroin maksettujen asumistukien valuminen ylivoittoihin edustaja kärnän kanssa minulla on ilo olla samaa mieltä koskiensuojelulaista mutta vielä toteaisin sen että tämän hallituksen valitettava linja leikata tutkimusmäärärahoja myös ympäristönsuojelussa jossa suomen ympäristökeskuksen tutkimusmäärärahoja leikataan tämä muun muassa heikentää vesiensuojelun mukaan lukien itämeren suojelun tietopohjaa ja vielä
vastauspuheenvuorot edustajille honkonen ja lindtman ja sen jälkeen

arvoisa herra puhemies täällä nyt on puhuttu paljon metsoista täällä on paljon puhuttu metso ohjelmasta ja edustaja vehkaperä nosti nämä merimetsot puheeksi mutta minä nostan vielä metson joka on rakkaan kotimaakuntani keski suomen maakuntalintu me olemme keski suomessa erittäin huolestuneita koska metsokannat ovat erittäin alhaiset olleet tässä viime vuosina ja samoin tänä vuonna johtuen kylmästä ja sateisesta alkukesästä metson pesintä epäonnistui keski suomessahan on tehty edistyksellistä työtä jossa metsoparlamentissa ovat eri tahot metsänomistajat metsäteollisuus metsänhoitoyhdistykset etsineet keinoja joilla tätä maakuntalinnun kantaa voitaisiin elvyttää kysynkin ministeriltä voisiko löytyä jotain kenties eu rahoituksen reittejä vähän tämän erittäin hyvän life hankkeen tavoin jolla saataisiin aikaan jonkinlainen hanke jolla voitaisiin metson metson elinympäristöjä ensinnäkin parantaa ja myöskin sitten tuottaa tietoa siitä minkälaisilla toimenpiteillä metson kannat saataisiin nousuun

näyttää siltä että pidätte minulla on teille tähän yksinkertainen simppeli vastaus se ei ole fiksu päätös näin totesi teidän puoluetoverinne jan vapaavuori hetki sitten helsingin sanomissa ja hän jatkoi jatkoi asunnon tarpeeseen vaikuttaa moni muukin asia kuin pelkästään tulot otanpa yhden edustaja kiuru oliko niin että te olette ollut isien oikeuksien asialla esimerkiksi yksinäisellä elatusvelvollisella isällä hyvin nopeasti saattaa tulla sellainen tilanne vastaan että jo kolmen tonnin tuloilla jos on isot elatusmenot rahat eivät riitä elämiseen pitäisikö hänet häätää näistä asunnoista pois tähän haluaisin vastauksen arvoisa ministeri toivoisin että harkitsette uudelleen tätä päätöstänne mutta jos ette harkitse niin älkää tulko enää puhumaan byrokratian purusta sääntelyn purusta tai kannustinloukuista

näistä huomioista mikään asia ei tietenkään ole mustavalkoinen niin kuin me molemmat tiedämme luen teille pätkän hallitusohjelmasta aran vuokra asuntojen asukasvalintoja kehitetään paremman kohtaannon saavuttamiseksi liittämällä asukasvalinnan sosiaaliseen tarveharkintaan tulorajat tulkitsenko edustaja lindtman oikein te vastustatte sosiaalisen tarveharkinnan tulorajoja ja viittasitte ministeri vapaavuoreen aivan oikein entinen ministeri edellinen ministeri vapaavuori on helsingin sanomissa sanonut niin kuin te sanoitte lainaus on oikein kokoomuksessa sallitaan erilainen ajattelu aivan samalla tavalla kuin teillä esimerkiksi demareissa presidentti ahtisaari ahtisaari kannattaa nato jäsenyyttä

arvoisa puhemies en tiedä kyllä miten kokoomus nyt sai tähän nato keskustelunkin vielä mutta jos nyt pysytään itse asiassa niin toki on niin että että puolueessa on erilaisia mielipiteitä mutta täytyy sanoa että vaikka monesta asiasta olen jan vapaavuoren kanssa eri mieltä niin olen kyllä oppinut luottamaan hänen hänen osaltaan näihin asuntoasioihin hän on monesti ollut järjen ääni ja on tässäkin tapauksessa ja haluan vielä sanoa yhden asian kun sanoitte että lääkärin tai kansanedustajan tulotasolla niin katsokaapa vaikka kuinka moni on todella tämän tulotason omaava tällä hetkellä ara asunnoissa

ministeri tiilikainen viisi minuuttia

arvoisa puhemies kiitoksia mielenkiintoisista keskusteluista hyvät edustajakollegat tämä tulorajakysymys mistä siellä jo palloteltiin kyse on yksinkertaisesti vain siitä että valtion halutaan uudet sopimukset varmistaa heille jotka ovat suurimmassa asunnon tarpeessa tälläkin hetkellä arvioidaan monella eri kriteerillä sitä asunnon tarvetta ja nämä kriteerit tulevat olemaan jatkossakin voimassa selvennetään vain tämä tulorajakysymys siihen kolmeentuhanteen euroon mikä sivumennen mainiten on aika monta kymmentä prosenttia korkeampi kuin suomalaisten mediaanitulo eli valtaosa suomalaisista pystyy edelleen hakemaan ara asuntoa

täytyy muistaa että nyt ei ole vielä mitään tarkastusmääräaikoja säädetty ainoastaan uusissa sopimuksissa katsotaan että tämä tuloraja ei ylity olemassa oleviin sopimuksiin ei puututa millään tavalla jos joskus tulevaisuudessa sähköisen tulorekisterin myötä siirrytään jonkun pituisiin määräaikaistarkastuksiin ne koskevat taas siitä hetkestä eteenpäin tehtäviä uusia sopimuksia sen toki sanon että jos tähän järjestelmään mennään mennään niin silloin se kannustinloukkuproblematiikka voi olla relevantti riippuen siitä pituudesta millä aikajaksolla näitä sopimuksia tarkastetaan se siitä täällä kysyttiin sekä edustaja aalto että edustaja torniainen rakentamisen kustannustasosta torniainen melkein jo aallolle vastasikin mutta vastataan vielä täältäkin varmuudeksi miten varmistetaan se unelma kohtuuhintaisesta asumisesta lisäämällä rakentamista siellä missä on pulaa asunnoista keventämällä rakentamismääräyksiä jotta rakentamiskustannukset eivät karkaa kohtuuttoman korkealle ja tietysti palloa myös kunnille nopeutetaan kaavoitusta ja maankäyttö ja rakennuslain muutoksilla tehdään se valtion osuus tästä niin että kunnat voivat nykyistä paremmin kaavoittaa

tässä on alku nyt hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudesta uudesta yleishyödyllisyyslaista enää meillä ei ole tarvetta arpoa onko joku toimija yleishyödyllinen vaan aina katsotaan sitä rakennettavaa kohdetta täyttääkö se kustannustasoltaan ja muuten nämä yleishyödyllisyyskriteerit voidaanko sitä tukea ja aran valvontamahdollisuuksia jonkun verran parannetaan tässä uudessa laissa edustaja filatovin kanssa olen täsmälleen samaa mieltä ja asumisen suhteesta että silloin kun liikenneyhteydet toimivat on mahdollista hakea se kohtuuhintainen asunto vähän kauempaa ja varmistaa sillä tavalla että pystyy töissä käymään ja asumaan kohtuuhinnalla

koskiensuojelulaki ei aukea hallitus teki siitä on ilo tukea sitä päätöstä vaelluskalojen edistämisessä vaelluskalakantojen edistämisessä meillä on kärkihanke jossa on seitsemän eri jokialuetta tunnistettu ja ensi vuonna kaksi pilkku viisi miljoonaa käytetään näitten kohteitten parantamiseen siellä on monenlaisia toimia ylisiirtolaitteita kalateitä kutualueitten kunnostuksia ja niin edelleen aina katsotaan mikä siellä kussakin vesistössä parhaiten tepsii tietysti tämä ei ole pelkästään valtion juttu vaan se miten voimayhtiöt tai muut yritykset kunnat tulevat mukaan tietysti voimistaa sitä vaikutusta edustaja kiljunen puhui tästä pien saimaan kunnostuksesta meillä on onneksi hirmu iso joukko tällaisia vesistöjen kunnostushankkeita missä ovat innostuneet ihmiset tekemässä töitä vesistöjen hyväksi se on todella tärkeä juttu tämä petovahinkojen korvauskysymys minkä muutama edustaja nosti esille tuossa rytmissä on todellakin ollut ongelmia ja siinä varautumisessa ja itse asiassa menemättä yksityiskohtiin tässä on tulossa parannuksia että tiedetään jatkossa entistä paremmin että se määräraha riittää monia muitakin hyviä kysymyksiä

herra puhemies eilen ja tänään on käyty vilkasta keskustelua ensi vuoden budjetista mielenkiintoista on on ollut kuunnella sitä että opposition taholta tulee lauseita hallitus tekee väärin tai hallitus ei tee mitään elämme kuitenkin todellisuudessa että päätöksiä on tehtävä ja asioita on vietävä eteenpäin budjetin esitysten ensisijaisena tavoitteena on tukea suomen talouden elpymistä ja työllisyyden parantumista sillä vain työllisyyttä parantamalla voimme turvata suomessa palvelut jokaiselle myös tulevaisuudessa sekä pitää huolta heikompiosaisista muutamia nostoja haluan ottaa esille meillä on merkkejä jo paremmasta tilanteesta suomessa näkyvissä talous kasvaa nyt usean vuoden supistumisen jälkeen ja työttömyys on hieman hellittänyt se on hyvä asia tätä kehitystä hallitus edelleen tukee muun muassa yritysveropaketilla joka kohdistuu pieniin ja ja keskisuuriin

tänä päivänä valtaosa uusista työpaikoista syntyy työllisyys ja yrittäjyyspaketeilla parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä helpotetaan ihmisten työllistämistä ja ja työllistymistä sekä lisätään työnteon kannustavuutta arvoisa puhemies lopuksi haluan nostaa vielä muutaman tärkeän asian mitkä tuolla budjetissa ovat nimenomaan omais ja perhehoidon kehittämiseen kohdennetaan yhdeksänkymmenen miljoonan lisärahoitus kunnille sekä neljänkymmenen miljoonan panostus sotiemme veteraanien palveluihin ja siinä keskiössä ovat erityisesti kotona asumista tukevat palvelut hyvää on myös se että opiskelijat tulevat yleisen asumistuen piiriin kiitos

arvoisa puhemies eilen ja tänään on käyty laajaa keskustelua valtion talousarvioesityksestä vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista ja tässä yhteydessä itsekin käytän hieman hajanaisen puheenvuoron parin päivän aikana erityisesti tänään meillä oli liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalaan liittyviä asioita ja siinä haluaisin nostaa nämä myönteiset liikennehankkeet ja korjausvelka asiat mitä hallituksen esityksestä löytyy se on hyvin tasapuolinen ja merkittäviä isoja ja uusia investointeja saadaan liikkeelle mutta erityisesti tämä perusväylän korjausvelka asia keskustelutti jo päivällä mutta se on semmoinen verisuonikysymys suomalaiselle yhteiskunnalle että meillä väyläverkosto kunnossa infra oyn perustaminen ja syntyminen on mielestäni liikennekaaren tärkein asia ja toivonkin että siinä hyvin laajalla yhteistyöllä asiaa valmisteltaisiin ja ja sille saataisiin sellainen hyvä valmistelupohja ja sitä kautta turvattaisiin tämä suomalaisen väyläverkon rakentaminen ja korjausvelan ylläpito maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalla puhuttivat suomalainen ruoka ja ruuan hinta ja tuottajien toimeentulokysymykset halpuuttamisesta keskusteltiin päivän aikana hyvin paljon ja itsekin siihen osallistuin mutta erityistä huolta toimeentulon lisäksi tuottajien ja viljelijäperheiden jaksamisesta ja siihen kohdistuvista tuista toivon että hallitus kiinnittää edelleen huomiota siihen että erityisesti nuorten viljelijöiden jaksaminen varmistetaan oikeusministeriön hallinnonalan keskustelussa liikennerikkomuksiin kiinnitettiin huomiota ja itse haluan nostaa asian jossa liikennerikkomuksen tekijä suomessa saa parhaimmillaan tai pahimmillaan kolminkertaisen rangaistuksen esimerkiksi puutavarakuljettaja joka ajaa ylikuormalla saa siitä sakon toinen rangaistus samasta asiasta hän saattaa menettää ajokortin kenties vaikka kuukaudeksi hän menettää toimeentulon kuukaudeksi sitten jos näin käy vielä ikävästi että kyseinen kuljettaja haluaisi vuoden kahden päästä opettaa vaikka omalle tyttärelleen opetusluvalla ajokortin niin hänellä on viiden vuoden sanktio ettei hän saa opetuslupaa ja jälleen hän saa kolmannen rangaistuksen kyseisestä ylikuormasta sinällänsä se ylikuorma on tietenkin liikennerikkomus josta sakot ovat kohtuulliset kohtuulliset mutta nämä muut rangaistukset ovat mielestäni kohtuuttomia toivonkin että tällaiseen moninkertaiseen rangaistuskäytäntöön suomessa saataisiin oikeudenmukaisempi ratkaisu

kuntaministerin kuulemisessa ja siihen hallinnonalaan liittyvissä asioissa keskusteltiin tulevassa sote ja maakuntauudistuksessa maakunnille siirtyvien kiinteistöjen kohtalosta no se selvisikin ministerin vastauksesta että ne mitkä ovat kuntayhtymien omistuksessa siirtyvät maakunnille velkoineen näin mutta terveyskeskuksille joissa ei parin kolmen vuoden päästä ole sitten enää asianmukaista jäävätkö ne niille peruskunnille ja mitä niiden mahdolliselle velkatilanteelle tehdään tähän toivoisin vielä saavani tässä kuluvan syksyn aikana paremman ja seikkaperäisemmän vastauksen koska moni kuntapäättäjä nyt kun talousarvioita laaditaan tuleville vuosille joutuu ottamaan tähän asiaan kantaa erityisesti kuntia kiinnostaa myös tämä homekoulujen ja homekiinteistöjen rahoitus löytyykö niihin riittävää rahoitusta hallitusohjelmasta kiitos

arvoisa puhemies suuri laiva kääntyy hitaasti

nähtävissä jokainen kansanedustaja ymmärtää että meidän jokaisen tärkein tehtävä on luoda maahamme työtä arjen turvallisuutta ja toivoa paremmasta huomisesta työllisyysaste on noussut noin nolla pilkku viisi prosenttiyksikköä siitä kun hallitus aloitti työnsä se on vähän mutta suunta on oikea turvallisuuden parantamiseksi hallituksella on vielä paljon tekemistä edellisen hallituksen päätösten vuoksi tänä vuonna ja seuraavina vuosina esimerkiksi poliiseja valmistuu vuosittain vain noin neljäkymmentä kun noin kolmensadan on mahdollista jäädä

tästä saamme kiittää edellisen hallituksen lyhytnäköisyyttä edellinen hallitus lahtasi myös liikennevalvonnan jota on enää lähinnä automaattisen liikennevalvonnan myötä fyysisesti ei enää poliiseja näe esimerkiksi raskaan liikenteen valvonnassa ennen nykyisen hallituksen alkua olivat suomen talouden ongelmat jatkuneet jo seitsemän pitkää vuotta seitsemän pitkää vuotta istuttiin käsien päällä ja odotettiin että joku laittaisi asiat kuntoon nyt tämä joku eli hallitus on sitä tekemässä ja sehän ei luonnollisesti kaikille käy omista eduista halutaan pitää kiinni kynsin hampain kaverille ei jätetä on saanut aivan uuden muodon ja kun omat asiat kunnossa on helppo vähän köyhääkin muistaa yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa valmisteltu kilpailukykysopimus on erittäin merkittävä korjausliike talouteemme sitä ei voi millään tavoin liikaa korostaa hallitus taistelee jokaisen suomalaisen työpaikan puolesta viimeiseen saakka tämä näkyy hyvin myös tässä budjettiratkaisussa ja sen yhteydessä päätetyssä työllistymistoimenpiteiden listassa sekä tulevissa hallituksen lakimuutosesityksissä kilpailukykysopimus ja muut hallituksen valmistelemat uudistukset nostavat työllisyyttä noin kuudellakymmenellätuhannella viiva seitsemälläkymmenellätuhannella henkilöllä lisätoimenpiteistä keskustellaan edelleen työmarkkinajärjestöjen kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä tasapuolisuudesta inhimillisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta kiinni pitäen erityiskiitoksen minulta saa myös lex lindström joka on erittäin inhimillinen yli kuusikymmentä vuotiaalle pitkäaikaistyöttömälle toivottavasti päätökset saadaan mahdollisimman pian toimeen tämä budjettisesitys on varmasti hyvä myös pienyrittäjille olkaa hyvä vain saatte yrittäjävähennyksen jolla edellisen vaalikauden yhteisöveroalennuksen epäoikeudenmukaista verokohtelua korjataan teidän toimintaanne helpotetaan myös maksuperusteisen arvonlisäveron käyttöönotolla hallitus ei myöskään ole nostamassa arvonlisäveroa koska se iskisi juuri kaikkein pienituloisimpiin ihmisiin ja kuihduttaisi talouskasvua sen sijaan pääomaverotuksen ylintä luokkaa on jo nostettu ja ylimpiin tuloluokkiin kohdistuvan solidaarisuusveron solidaarisuusveron pohjaa on jo laajennettu tämä on oikeudenmukaista toimintaa ja jäi edelliseltä hallitukselta vain puheen asteelle eli suomeksi sanottuna on tekemistä vaille valmis oikeudenmukaisuustoimenpiteistä kaikkein suurin on kuitenkin se että suomen velkaantuminen tulee kääntää laskuun sen vuoksi talouden kuntokuuri jatkuu hallitusohjelmaa noudattaen tässäkin budjetissa vaikka käännekohta suomen kansallistalkoissa on nyt tapahtunut riittää meille jokaiselle töitä jatkossakin oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden parantamiseksi työnteon tulee aina olla kannattavampaa kuin on kotona oleminen vaikka koti on maailman paras paikka veroja tulee vähentää kaikilta tasapuolisesti inhimillisyys ja päätöksenteossa edellyttävät asennetta että muiden tarpeet menevät oman edun edelle ja yhteinen isänmaan etu on yli kaiken

arvoisa puhemies on menestynyt valmistamalla korkean teknologian tuotteita jotka käyvät maailmalla kaupaksi se perustuu osaamiseen uusien itujen kasteluun tarvitaan tutkimusta joka pohjaa perustutkimukseen ja kannustaa yrityksiä innovoimaan mutta mitä tekee suomen hallitus se halvaannuttaa yliopistomaailman jättimäisillä leikkauksilla tutkimuksesta ja koulutuksesta se vie nuorilta toivoa vähentämällä rajusti ammattikoulutuksen rahoitusta ja koulutuspaikkoja ja hallitus kurittaa kylmästi niitä joilla jo ennestään on todella tiukkaa arjessa leipäjonojen asiakkailta leikataan toimeentulotukea pienituloisilta eläkeläisiltä leikataan lapsiperheillä pienenevät lapsilisät soste on arvioinut että budjetin indeksijäädytykset leikkaukset voivat siirtää suuren joukon ihmisiä köyhyysrajan alapuolelle tässä joukossa on vammaisia tai toimintarajoitteisia henkilöitä joiden toimeentulo koostuu eläkkeestä sekä muista tuista ja kor vauksista invalidiliiton mukaan lääkärissä käyminen ja lääkkeiden ostaminen on vähentynyt taloudellisten syiden vuoksi ihmiset joutuvat päättämään onko varaa leipään vai lääkkeisiin hyvinvointivaltiosta on tullut kristallinhauras ja hallituksen toimilla se murenee pariisin ilmastosopimuksen toivo hiipuu kun hallitus antaa saastutustuen eli päästökauppakompensaation teollisuudelle se halvaannuttaa kehitystä jota teollisuuskin niin kovasti tarvitsee panostuksia puhtaaseen teknologiaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan on kritisoinut energiaintensiivisen teollisuuden tukia kalliiksi ympäristötavoitteiden vastaisiksi ja tehottomiksi päästökauppatulot pitää ohjata kehitysyhteistyöhön ja ilmastorahoitukseen hallituksen voi kiittää työttömyysetuuden käytön laajennusta palkkatueksi tai starttirahaksi sekä pienyrittäjän maksuperusteista arvonlisäveroa pienyrittäjä selviää paremmin laskuista ajallaan kun alv tilitys tehdään yrittäjän saatua asiakkaaltaan maksun suuri osa uusista työpaikoista syntyy juuri pienyrityksiin yksinyrittäjälle tuki palkata apulainen ensimmäinen työntekijä olisi tosi tärkeä ja kaikille win win tilanne kun tuen myötä syntyy uusi työpaikka moni yksinyrittäjä työskentelee uupumisen äärirajoilla jolloin uusi työntekijä voi tuoda helpotusta antaisin tuen myös määräaikaisen palkkaamiseen koska ymmärrän pienyrittäjän työllistämisen riskin ja luotan ihmisiin että suuri osa palkatuista työntekijöistä saisi jatkoa hallitus aikoo kokeilla perustuloa joka annetaan kahdelletuhannelle pitkäaikaistyöttömälle miksei kokeilua voisi laajentaa myös mikroyrittäjiin heistä moni elää köyhyysrajan alapuolella perustulo on hyvä kannustin yrittämiseen ja työntekoon vihreiden budjettivaihtoehdossa keinot saada työtä ja investointeja suomeen muutoksen avaimet ovat ympäristöteknologiassa ja uusiutuvassa energiassa nuorille tarjottavissa koulutusmahdollisuuksissa työllistymistä edistävissä toimissa kuten työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisessa sekä pienyrittäjyyden helpottamisessa

tarvitse enää olla kovin antelias sillä tekniikan kehityksen myötä kustannukset ovat laskeneet uusiutuvien energianlähteiden tukimalliksi me vihreät esitämme tarjouskilpailua eli huutokauppaan perustuvaa tukea vihreiden uusi pienenergiaohjelma vauhdittaisi maatilojen biokaasulaitoksia maalämpöä ja aurinkoenergian pientuotantoa erityisesti julkisten rakennusten maalämpöön siirtymisessä on potentiaalia ja aurinkoenergiasta on tehtävä houkutteleva vaihtoehto taloyhtiöille kerrostaloille ja rivitaloille

metsässä elävää lajia on uhanalaisia mutta vain alle kaksi prosenttia etelä suomen metsistä on suojeltuja silti hallitus on leikannut yli puolet luonnonsuojelualueiden hankinnasta ja metso ohjelman määrärahoista luonnonsuojelun rahoitus pitää nostaa vähintään vuoden kaksituhattaviisitoista tasolle monimuotoisuuden väheneminen ei koske pelkkiä lahopuussa eläviä hyönteisiä joista vain tutkijat ovat kiinnostuneita monimuotoisuuden kriisi on tuhottuja virkistys ja monikäyttömahdollisuuksia avohakattuja lapsuuden vanhoja satumetsiä ja marjastusmaita uhattuja lintukantoja menetettyjä matkailumahdollisuuksia suomen taloudessa on on ollut alkuvuonna orastavaa kasvua erityisesti rakentamisen osalta sekä kaupan alalla lisääntyneen yksityisen kulutuksen vuoksi mutta kasvusta puuttuu yksi tärkeä osa alue eli vienti suomen talouden mahdollinen elpyminen on kestävää vasta kun sitä tukee osaltaan vienti vientiä edistäisi se että yritykset investoivat uuteen mahdollisuuksia on digitaloudessa ympäristöteknologiassa ja palveluviennissä maatalous historiallisen syvässä kannattavuuskriisissä siksi viidenkymmenen miljoonan euron tukipaketti on kannatettava ja viljelijän jaksamisesta on huolehdittava mutta jatkossa on keskeistä saada alkutuotannolle parempi kannattavuus uudet kasvisvalkuaistuotteet kuten härkäpapu kiinnostavat kuluttajia myös ympäristöystävällisessä luomussa on kasvupotentiaalia ja maaseudulla on mahdollisuuksia hajautetun uusiutuvan pienenergian tuotantoon maataloustukien uudistamista on jatkettava jotta ne kohdistuvat entistä enemmän itämeren suojeluun kohdentuviin toimiin arvoisa puhemies meillä ei ole varaa tuupata ketään syvään köyhyyteen ja toivottomuuteen vihreiden budjettivaihtoehdossa valtiontaloutta tasapainotetaan maltillisemmin yhdistämällä ilmastonmuutoksen torjunta talouden vakaus ja tulevaisuus suurten leikkausten sijaan karsimme ympäristölle haitallisia tukia miksi hallitus sulkee silmänsä kaikkein köyhimpien ihmisten hädältä

arvoisa puhemies

on totta että nykyinen makeisvero on epäjohdonmukainen mutta en mitenkään voi uskoa mahdottomaksi valmistella sellaista veroa joka perustuisi valmiselintarvikkeen sisältämän lisätyn sokerin määrään tiettävästi tällainen vero on esimerkiksi unkarissa pahinta makeisveron poistossa ei kuitenkaan ole se sadan miljoonan lovi verotuloihin mikä aiheutuu välittömästi vaan pahinta on vaikutus kansanterveyteen ja ja sitä kautta tulossa oleva jättilasku terveydenhoidolle on kauan tiedetty että ylipaino kasvattaa lukuisien sairauksien riskiä ja että erityisesti nuorten ylipainon yleistyminen on kansanterveyden ja samalla myös julkisen talouden aikapommi suurin piirtein joka viikko tulee uusia tutkimuksia nimenomaan sokerin vaikutuksesta ylipainoon ja sen terveysvaaroista toivon todellakin että hallitus panee valmisteluun elintarvikkeeseen lisättyyn sokeriin perustuvan sokeriveron joka on johdonmukainen ja jota alan teollisuus ei pysty syrjivänä riitauttamaan no se tuki jota haluan vielä tästä puhujapöntöstä moittia on täällä salissa debatissa jo moneen kertaan mainittu niin sanottu päästökauppakompensaatio joka on ensi vuodelle arvioitu neljäksikymmeneksikolmeksi miljoonaksi ja koko vuosikymmenelle reiluksi kahdeksisadaksi miljoonaksi tämä uusi tukiainen kohdistuu aloihin jotka nauttivat jo ennestään yli neljänsadan miljoonan arvoista etua alennetusta sähköverosta ja lähes kahdensadan miljoonan etua energiaveroleikkurista carbon market watch analyysijärjestö on myös muistuttanut siitä että päästökaupan alaiset suomalaiset yritykset ovat vuosina kaksituhattakahdeksan ansainneet päästökaupalla yli neljänsadankahdeksankymmenen miljoonan euron edestä ansiottomia niin sanottuja windfall voittoja koska ovat saaneet päästöoikeuksia ilmaiseksi ja myyneet ylijääneitä päästöoikeuksia markkinoilla ja myös laskuttaneet päästöoikeuden hinnan asiakkailtaan kuten jo debatissa totesin suomelle olisi tarjolla mahdollisuus lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla ihmiskunnan suurin haaste on ilmastonmuutos ja kysyntä ratkaisuille joilla ilmastonmuutos hillitään on maailmalla kova ja voimakkaasti kasvava suomessa ympäristöteknologia eli cleantech on kasvanut jo metsäteollisuutta isommaksi teollisuudenalaksi sekä liikevaihdoltaan että työpaikkojen määrässä tai vientitulojen määrässä mitattuna alan maailmanmarkkinat kasvavat voimakkaasti alan ennustetaan kaksinkertaistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana kaiken järjen mukaan tulisi siis tukea ja kannustaa sellaisia aloja joilla on suuri kasvupotentiaali suuri tulevien työpaikkojen luomisen potentiaali ja jotka myös tarjoavat ratkaisuja koko ihmiskunnan haasteisiin

suurin potti arvoisa puhemies olen keskustellut ihmisten kanssa jotka ovat tehneet suomalaisen ympäristöteknologian vienninedistämistyötä he kertoivat että useilla yrityksillä suurin pullonkaula on kotimaisten referenssien löytäminen siis kotimaisten asiakkaiden löytäminen löytäminen joiden luo he voisivat ulkomaiset mahdolliset asiakkaansa viedä katsomaan miten heidän teknologiansa toimii suomalaiset ympäristöteknologian yritykset useatkin ovat joutuneet viemään esimerkiksi aasialaisia asiakkaitaan ruotsiin katsomaan sitä miten heidän ratkaisunsa toimivat se että hallitus lisää jo ennestään suuria tukia kaikkein suurimpien saastuttajien tukemiseen kaivaa maata jalkojen alta niiltä ponnisteluilta joita tehdään suomalaisen ympäristöteknologian hienon suomalaisen osaamisen työpaikkojen luomisen eteen

arvoisa puhemies olen tähän puheenvuorooni koonnut eilen ja tänään käydyistä keskusteluista muutamia asioita en debattikeskustelussa päässyt kommentoimaan ensinnäkin ammatillisen koulutuksen säästöt ovat kauhistuttavan suuria kun huomioidaan että hallitus toteuttaa ensin säästöt ja sitten vasta rakenteellisen uudistuksen nimenomaan tämä järjestys on se ongelma seuraan parin ammattiopiston toimintaa hyvin läheltä ja opettajat jo nyt tuskailevat ja uupuvatkin ammatti identiteetin ja todellisuuden välisen ristiriidan kanssa opetustuntien vähentäminen tarkoittaa ettei opettaja voi tehdä työtään hyvin ja se näkyy myös oppimistuloksissa kaikkea opetusta ja opiskelua ei voi siirtää työpaikoille tai opiskelijoiden itseopiskeluun tai ryhmässä ilman opettajaa tapahtuvan opiskelun varaan tulevat säästöt entisestään pahentavat tätä tilannetta näin opettajat itse siitä omasta työstään minulle kertovat toiseksi terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen eri tavoin on tulevaisuuteen investointia se pitäisi ainakin nähdä investointina siksi asian pitäisi olla mukana kaikessa päätöksenteossa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkihanke ei auta jos sitä ei saada mukaan politiikkaan yhtenä esimerkkinä on ehdotus makeisveron muuttamisesta sokeriveroksi olen edustaja hassin kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä että veron mekaaninen poisto on huono asia mutta sitä voidaan toki kehittää kehittää parempaan muotoon mutta kaikkein tehokkain tapa edistää terveyttä ja hyvinvointia on köyhyyden vähentäminen sillä sosioekonomiset erot selittävät terveyseroja huomattavan paljon nyt hallitus toimillaan lisää köyhyyttä ja terveyseroja ja ja tämä tulee kyllä pitkässä juoksussa kalliiksi yhteiskunnalle erityisen huolestuttavaa on lapsiperheköyhyyden lisääntyminen sillä edellisen laman aikana lapsiin kohdennettuja säästöjä maksetaan osittain edelleen lopuksi arvoisa puhemies suomi nousee jaloilleen vain uusien tuotteiden ja innovaatioiden avulla jotka sitten pitää saada vielä myydyksi sinne maailmanmarkkinoille siksi koulutukseen tutkimukseen tuotekehittelyyn innovaatiotoimintaan ja markkinointiosaamiseen panostamisen tulisi olla budjetissa ensisijaista valitettavasti juuri näistä asioista hallitus säästää ja vie tällä tavalla kasvun edellytyksiä koulutus tutkimus ja innovaatiotoiminta pitäisi nähdä tulevaisuuteen investointina se ei ole kulutuserä

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat

ostovoima kasvaa eniten niillä jotka tienaavat tänä vuonna vähintään seitsemäntuhatta euroa kuussa tai se että yrittäjävähennys suosii eniten ylimpien tuloluokkien ihmisiä mitä nyt tarvitaan nyt tarvittaisiin kipeästi nopeita toimia joilla saataisiin aikaan kasvua ja työpaikkoja ihan käytännössä jos hallituksella olisi tähän selkeä ohjelma ja määrätietoisia toimia leikkaukset voisi vielä jotenkin ymmärtää itse asiassahan te viette tilannetta paljon huonompaan suuntaan koulutusleikkauksilla joilla murennetaan vielä tulevaisuuden osaamispääomastakin arvoisa herra puhemies maan turvallisuustilanne huolestuttaa monia olemme joutuneet suomessa viime aikoina kohtaamaan sellaisia ilmiöitä joita ei aiemmin edes osannut kuvitella väkivalta on kaikissa muodoissaan tuomittavaa tässä tilanteessa olisi tärkeää että turvallisuudesta vastaavien viranomaisten resursseista pidettäisiin huolta mutta mitä tekee hallitus se leikkaa poliisien määrää sadalla ensi vuonna jo tämän vuoden taso noin seitsemäntuhattakaksisataa poliisia on kansainvälisessä vertailussa vähän ja se jää asiantuntijoiden suosittamasta poliisin tasosta merkittävästi se että siitä ollaan leikkaamassa vielä lisää on mielestäni jotenkin käsittämätöntä ensi vuonna meillä valmistuu kaksisataaviisikymmentä poliisia se on kahdensadan enemmän kuin tänä vuonna pahinta mitä nyt voidaan tehdä on laittaa heidät suoraan kortistoon sen myötä poliisin uran houkuttelevuus houkuttelevuus romahtaisi ja tätä kautta poliisien määrän nostaminen olisi myöhemminkin käytännössä äärimmäisen haasteellista poliisien määrä liittyy suoraan myös liikenneturvallisuuteen ja sen suhteen olen todella huolissani muun muassa kabotaasipäätökset ja samanaikainen valvonnan määrän väheneminen muodostavat melkoisen aikapommin joka voi tulla kenen tahansa eteen liikenteessä maakuntaani osuvat kipeästi aikeet heikentää turun helikopteritukikohdan huonon sään toimintavalmiutta käytännössä turun lentokenttä ollaan sulkemassa yöaikaan muutoksella on vaikutuksia meripelastustoimintaan saaristossa ja se tekee määrätyissä määrätyissä olosuhteissa ja alueilla meripelastustehtävien suorittamisen täysin mahdottomaksi vetoan tässä vielä hallitukseen että asiaa harkitaan vielä uudelleen arvoisa herra puhemies hallituksen tapa lähteä tasapainottamaan valtiontaloutta on kasannut taloudellisia ongelmia vähävaraisille monien eri leikkausten yhteisvaikutukset laittavat monet ihmiset todella koviin vaikeuksiin samaan aikaan työllistyminen ja toimeentulo ovat heikentyneet ja vastaavasti erilaiset omavastuut sekä kustannukset ovat nousseet mikä vaarantaa monelle jopa perustarpeiden tyydyttämisen on arvioitu että budjettiesityksen indeksijäädytykset ja leikkaukset voivat siirtää suurenkin joukon ihmisiä köyhyysrajan alapuolelle sosiaaliturvaetuuksien heikennykset kasvattavat toimeentulotuen tarvetta pienituloiset eläkeläiset jäävät jälleen leikkausten maksajiksi järjestöt tuntevat ihmisten arjen hyvin ja sieltä järjestökentältä kuuluu hälyttävää tietoa siitä että lääkärissä käyminen ja lääkkeiden ostaminen on vähentynyt taloudellisten syiden vuoksi tästä me tulemme maksamaan kallista laskua ja tämä on inhimillisen elämän kannalta täysin väärin vaikeina aikoina päätösten oikeudenmukaisuuden merkitys korostuu kansa voittaa vaikeudet parhaiten yhtenäisenä nyt hallituksen politiikka kansaa hyvä ja huono osaisiin entisestään näiltä pohjilta kannan suurta huolta siitä miten saamme talouden ja työllisyyden kasvuun meidän tulisi tukea toinen toistamme vaikeiden aikojen yli ja nyt uhkaa osa porukasta jäädä pahan kerran kyydistä

budjetin mielestäni kaikkein tärkein sisältö on se että yrittäjyyteen panostetaan hyvin paljon ja monella tavalla yrittäjät luovat työpaikkoja yritykset synnyttävät niitä julkinen sektori työllistää ja siellä tehdään arvokasta työtä mutta tiedämme että se ei kuitenkaan meidän vientiämme vahvista eikä meidän taloutemme perustaa sitä kautta edesauta

hallitus toteuttaa arvonlisäveron maksuperusteisuuden esillä ollut asia joka nyt toteutuu kiitos siitä yrittäjävähennys tulee käyttöön viiden prosentin vähennys sitä on täällä monessa puheenvuorossa arvosteltu hyvin voimakkaasti sen tähden että väitetään että se hyödyttää suurituloisia eniten toki näin on mutta se puoli on tainnut jäädä kokonaan ajattelematta että se apteekkari jolla on suuret tulot saattaa itse tehdä nyt hyvin paljon ja nyt kun hän saa tämän veronkevennyksen niin hän palkkaa yhden tai kaksi työntekijää apteekkiinsa ja kun me vanhenemme ja käytämme lääkkeitä entistä enemmän niin tarvetta tähän työntekijöiden määrän lisäämisen varmasti on useimmissa apteekeissa näin ollen se koituu mahdollisesti työttömänä olevan farmaseutin hyväksi kun hän saa koulutustaan vastaavan työpaikan apteekista sama tapahtuu insinööritoimistoissa ehkä asianajotoimistoissakin että siellä siellä on tarvetta uusille työntekijöille ja tulee sitä palkanmaksukykyä entistä enemmän tietysti matalamman tulotason yrityksissä tämä on tarpeen myös yrittäjän oman toimeentulon ja yrittäjäriskin tuoman epävarmuuden pienentämiseksi

on erinomaisen hyvä asia kannatamme sitä lämpimästi ja se on ollut tavoitteena perhekustannusten tasauksen kautta yrityksille myös luodaan ensimmäisen kerran tämän hallituksen toimesta vastaantulo kahdentuhannenviidensadan euron korvauksella yrittäjyys on siis se avainasia jolla työllisyyttä ja suomea nostetaan ja nimenomaan pk yritykset tekevät siinä arvokkainta työtä koska sinne ne työpaikat ensi sijassa syntyvät kilpailukykysopimuksesta on täällä paljon käyty keskustelua kun me olemme yhteisvaluutassa meillä ei ole devalvoitumisen mahdollisuuksia kuten esimerkiksi ruotsissa on ruotsi ei ole devalvoinut mutta sen kruunu on kellunut ja devalvoitunut ja saanut sitä kautta kautta vuosien hyötyä viennillensä suomella ei vastaavaa ole kun valitettavasti olemme tässä yhteisvaluutassa joka ei suomen tilanteeseen lainkaan nykyisin sovi työmarkkinaosapuolet tekivät arvokkaan työn kun solmivat kilpailukykysopimuksen sitä en en ymmärrä miksi juuri julkisten alojen työntekijöiden lomarahoja päätti ammattiyhdistysliike leikata kolmellasadalla eurolla miksi sitä ei tehty kaikille tai sitten hoidettu jollakin muulla tavalla mutta näin on työmarkkinoilla sovittu onneksi kun nyt kiky sopimus sellaisenaan suosi hyvätuloisia niin sen hallitus korjasi veroratkaisuillaan niin että se suosii pieni ja keskituloisia sitä kautta sosialidemokraattien kanta kiky sopimukseen on ollut aika sekava edustaja ihalainen hänen kanssaan kun olen keskustellut oli jopa kätilönä tälle kiky sopimukselle mutta nyt sitä monet sosialidemokraattiset kansanedustajat ovat täällä arvostelleet ja nyt on se kuva että jotkut jopa

kun se syntyi vihreät väittävät että kiky sopimus betonoi kaikki uudistukset suomessa näin ei tapahdu pääministeriltä sitä päivällä kysyin ja hän totesi että ensi vuoden ajan

uudistukset eivät ehkä ole niin mahdollisia muuta kuin neuvottelujen kautta mutta mutta ei kiky sopimus ole ikuinen kyllä sillä saadaan niin paljon hyötyä suomalaiseen talouteen että kannatti se tehdä ja sitten odottaa joittekin muitten parannusten kanssa aikaa nimittäin se vaihtoehto jota näyttää vasemmistoliitto ajavan kun vastustaa kiky sopimusta on se että se haluaa tukea aktta ja niitä jotka eivät olisi sopimukseen lähteneet jotka olisivat tänä syksynä tai ensi talvena panneet suomen pyörät seisahduksiin ja se olisi ollut katastrofaalinen vaihtoehto suomen taloudelle eli tältä osin tapahtui viisaasti kun se saatiin ja työrauha saatiin joksikin aikaa lisäksi se synnyttää sen noin neljäkymmentätuhatta työpaikkaa ja se mikä on jäänyt unohduksiin kiky sopimus aivan varmasti turvaa tuhansia työpaikkoja jotka ilman sitä olisivat kaatuneet ja

sen tulokset alkavat näkyä tämän pääluokkakohtaisen keskustelun aikana havaitsin että sosialidemokraatit vaativat niin kuin muukin oppositio suunnilleen joka pääluokkaan mittavia lisäyksiä veroja he vaativat pidettäväksi ennallaan mikä tietysti käytännössä merkitsisi kiky sopimuksen rikkomista ja sitten vaativat että velkaa ei saa ottaa tämä on täysin absurdi tilanne eihän niin voi olla että menoja lisättäisiin valtavasti verotuloja ei lisättäisi ja velkaa ei otettaisi mistä se raha tulisi ei mistään näin ollen tämä hallituksen politiikka on vastuullista ja sen tulokset alkavat näkyä työllisyys paranee bkt kasvaa kun se viime kaudella meni alaspäin kilpailukyky paranee ja ja saamme jopa velkaantumisenkin hallintaan tällä ohjelmalla ja minä uskon kuten pääministerikin että seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste on saavutettavissa kunhan määrätietoisesti mennään eteenpäin

arvoisa puhemies viime kaudella pikavippejä suitsittiin määräämällä korkokatto alle kahdentuhannen euron lainoille joiden korko sai olla enintään viisikymmentä prosenttia plus peruskorko nykytilanne on se että pikavippiyritykset kiertävät tätä lain kirjainta myöntämällä yli kahdentuhannen euron lainoja joita korkokattoraja ei koske käytännössä niistä maksetaan usein vähemmän kuin myönnetty määrä eli lainaa pilkotaan osiin ja näin lainojen korko voi kuitenkin karata pilviin toisin kuin alkuperäisessä korkokattolainsäädännössä oli tarkoitus hätätilanteessa otetulla pikavipillä voidaan usein maksaa vaikkapa kodin vuokra olisinkin tänään kysynyt ministeriltä näkisikö hän

että jotain voitaisiin tehdä tällä vaalikaudella näiden pikaluottoyritysten korkokiskonnan suitsimiseksi vaikkapa lakimuutoksia arvoisa puhemies näiden pikalainojen hoitaminen voi koitua joillekin mahdottomaksi ja aiheuttaa maksuhäiriömerkintöjä suomessa on tällä hetkellä ennätyksellinen määrä maksuhäiriöisiä ihmisiä jo yli kolmesataaseitsemänkymmentätuhatta maksuhäiriömerkinnät voivat muodostaa ihmisille todellisen ongelman muun muassa asunnon hankkimisen yhteydessä moni vuokranantaja vaatii vuokralaiselta kotivakuutuksen kotivakuutuksen saaminen puolestaan voi olla mahdotonta koska vakuutusyhtiöt eivät ehkä kotivakuutusta myönnä juuri tämän maksuhäiriömerkinnän vuoksi arvoisa puhemies kotivakuutukset kuuluvat vapaaehtoisiin vakuutuksiin joissa on voimassa sopimusvapaus vakuutusyhtiöillä ei ole velvollisuutta tehdä vakuutussopimusta jokaisen sitä haluavan kanssa maksuhäiriömerkintä voi olla hyväksyttävä syy vakuutusyhtiölle kieltäytyä vakuutuksen myöntämisestä mikäli sen perusteella voidaan objektiivisesti että asiakas tulee jatkossakin laiminlyömään laiminlyömään vakuutusmaksun suorittamisen on varsin yleistä että vakuutusyhtiöt epäävät kotivakuutuksen pelkän luottohäiriömerkinnän perusteella vaikka vakuutussopimuslain tarkoitus on ollut että käteismaksun hyödyntäminen olisi maksuhäiriötapauksissa pääsääntö käytäntö on kuitenkin täysin toinen maksuhäiriömerkintä usein estää kotivakuutuksen saamisen ja näin mahdollinen muutto esimerkiksi työn perässä toiseen kaupunkiin voi olla mahdotonta arvoisa puhemies työttömiä kannustetaan ottamaan työtä vastaan myös kotikunnan ulkopuolella vähän kauempaa olisi myös tahtotilaa maksuhäiriömerkintä voi kuitenkin olla este siirtymiselle toiselle paikkakunnalle työn perässä vuokra asuntoa toiselta paikkakunnalta ei ehkä saakaan mahdollisen maksuhäiriömerkinnän vuoksi arvoisa puhemies koti on yksi ihmisen elämän toimimisen perusedellytyksistä olisinkin halunnut arvoisalta ministeriltä kysyä miten näitä ihmisiä voitaisiin auttaa uuden työelämän alkuun toisella paikkakunnalla
myönnän vielä puheenvuoron edustaja kivirannalle ja sen jälkeen tämän asian keskeytetään

arvoisa puhemies

puheenvuoroni yleiskeskustelussa opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ammattikorkeakoulut ovat parinkymmenen vuoden toiminta aikanaan vakiinnuttaneet asemansa osana koulutusjärjestelmäämme ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärä oli vuonna kaksituhattaviisitoista liki sataneljäkymmentätuhatta opiskelijaa joista noin kymmenentuhatta oli jatkotutkinnon eli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajia sekä opiskelija että tutkintomäärät ovat olleet kasvavia tästä kokonaismäärästä noin kolmekymmentä prosenttia opiskelee tekniikan alalla prosenttia sosiaali ja terveydenhuoltoalalla nämä kaksi yhteiskunnassamme erittäin näkyvää alaa vastaavat yli puolesta ammattikorkeakoulujen koulutuksesta nämä lukumäärät osoittavat sen vahvan voimavaran joka alueellisesti toimivassa ammattikorkeakouluverkostossamme on varmistaaksemme tämän koulutuksen laadun aseman maassamme tulee kehittää sekä ammattikorkeakoulujen keskinäistä että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välistä yhteistyötä laaja alaisesti yhteistyön tulee toimia mahdollistajana siten että molempien osapuolten vahvuudet tulevat yhteiseen käyttöön tällöin tulee ottaa huomioon ammattikorkeakoulujen vahvat työelämäyhteydet sekä yliopistojen korkeatasoinen teoriaosaaminen arvoisa puhemies hyvällä yhteistyöllä saavutamme lopputuloksen joka vahvistaa molempien osapuolten toimintaa yhteistyön myötä myös ammattikorkeakoulujen kannalta on hyödyllistä keskittyä tiettyihin vahvoihin paikallisiin aloihin jolloin korkeakoulu kykenee toimimaan vahvana alueellisena vaikuttajana se on eräs ammattikorkeakoulun perustehtävä yhteistyön myötä tulee myös mahdolliseksi säilyttää korkeakoulutuksen hyvä laatu samalla ylläpitää nykyinen laaja alainen koulutusohjelmien tarjonta tämä ei tarkoita sitä että jokainen korkeakoulu tarjoaisi kaiken mahdollisen koulutuksen vaan kukin tarjoaisi sitä koulutusta jonka toteuttamiseen on parhaat edellytykset sekä alueellisen koulutustarpeen että alueen realistisen opiskelijamäärän mukaan yhteistyön myötä korkeakoulujen käyttäessä mahdollisesti myös yhteisiä tiloja saadaan myös nousseista tilojen käyttöasteista jolloin tilavuokrien sijaan saadaan rahaa ohjatuksi tutkimukseen ja opetukseen arvoisa puhemies poliittisella päätöksenteolla pystymme luomaan ympäristön joka turvaa ammattikorkeakoulujen kehityksen myös tulevaisuudessa laaja alaista yhteistyötä tekemällä ammattikorkeakoulut pystyvät tehokkaasti vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja turvaamaan yritysten ammattitaitoisen työvoiman saannin sekä toimimaan vahvana alueellisena kehittäjänä arvoisat
edustajat on sovittu että tämä keskustelu keskeytetään ennen viimeistä puheenvuoroa äsken ennen edustaja kivirannan puheenvuoroa vain edustaja kulmala oli puhujalistalla siitä syystä ilmoitin että asian

käsittely keskeytetään